toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sari tanus anneli kiljusen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään lisäksi on anneli kiljunen mika niikon kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset viisi lausumaehdotusta ja arja juvonen mika niikon kannattamana vastalauseen kolme mukaiset kolme lausumaehdotusta keskustelussa on hannakaisa heikkinen pauli kiurun kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen sari tanus päivi räsäsen kannattamana viisi lausumaehdotusta sekä mika niikko leena meren kannattamana lausumaehdotuksen jotka on monisteena jaettu edustajille keskustelussa on myös anneli kiljunen päivi räsäsen kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle ehdotus on monistettuna jaettu edustajille

on äänestettävä

hylkäämisestä

anneli kiljusen toinen ehdotus sari tanuksen toinen ehdotus arja juvosen kolmas ehdotus ja hannakaisa heikkisen ehdotus koskevat samaa asiaa ensin äänestetään sari tanuksen toisesta ehdotuksesta anneli kiljusen toinen ehdotusta vastaan sen jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotuksesta arja juvosen kolmas ehdotusta vastaan sitten voittaneesta hannakaisa heikkisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan

puhemies oli tarkoitus äänestää ei

puhemies oli tarkoitus äänestää äsken ei
puhemies tarkoitus oli äänestää ei

oli äänestää ei mutta nappi ei toiminut

anneli kiljusen ensimmäinen ehdotus ja sari tanuksen ensimmäinen ehdotus koskevat samaa asiaa ensin äänestetään sari tanuksen ensimmäisestä ehdotuksesta anneli kiljusen ensimmäinen ehdotusta vastaan sen jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan

lopuksi

epäluottamuslause

äänestyksessä

viisi piti äänestää ei merkitään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia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

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anneli kiljunen sari tanuksen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään lisäksi arja juvonen on mika niikon kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana kaksikymmentäkaksi asian käsittely keskeytettiin kahdeksastoista

emma karin ehdotus kaksikymmentäviisi ja keskenään samansisältöiset johanna ojala niemelän ehdotus kaksikymmentäseitsemän ja stefan wallinin ehdotus kaksikymmentäkahdeksan sekä kari uotilan ehdotus kaksikymmentäyhdeksän koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta ojala niemelän ja stefan wallinin samansisältöisiä ehdotuksia kaksikymmentäseitsemän ja kahteenkymmeneenkahdeksaan vastaan ja sen jälkeen voittaneesta emma karin vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan

stefan wallinin

ehdotus kuusi ja

koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään sari essayahin ehdotuksesta seitsemän ehdotusta kuuteen vastaan ja sen jälkeen voittaneesta ozan yanarin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta johanna ojala niemelän ehdotusta

vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotus kaksikymmentäkaksi ja kari uotilan

ehdotus kaksikymmentäkolme koskevat samaa

sitten voittaneesta mietintöä vastaan

kohdassa kuusikymmentäviisi tarkoitukseni oli äänestää

emma karin ehdotus

koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta yhdeksänkymmentäyhdeksän emma karin ehdotusta yhdeksäänkymmeneenseitsemään vastaan sitten voittaneesta

ja

koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään ehdotuksesta kolmekymmentäkolme ehdotusta stefan wallinin ehdotusta kolmeenkymmeneenkahteen vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotus

viisikymmentäseitsemän

ja emma karin ehdotus

yhdeksänkymmentäyhdeksän emma karin ehdotusta yhdeksäänkymmeneenseitsemään vastaan sitten voittaneesta sari essayahin ehdotusta yhdeksäänkymmeneenkuuteen vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

puhemies kohdassa kuusikymmentäkaksi ja kohdassa satayksi tarkoitukseni oli äänestää ei
arvoisa puhemies kohdassa viisikymmentäkaksi oli tarkoitus äänestää ei
arvoisa puhemies kohdassa kahdeksankymmentäyhdeksän ei

esityksestä satakahdeksan tarkoitus oli äänestää jaa

arvoisa puhemies kohdissa viisikymmentäkolme ja viisikymmentäneljä tarkoitukseni oli äänestää ei

yhdeksänkymmentäneljä tarkoitukseni oli äänestää ei
nämä merkitään

esitellään työ ja elinkeinoministeriön koskeva pääluokka kolmekymmentäkaksi edustaja jaoston puheenjohtaja juhantalo

työ ja elinkeinojaosto on käsitellyt kolmeatoista eri teemaa ja haluan tässä yhteydessä osoittaa lämpimän kiitoksen jaoston jäsenille sekä hallituspuolueille että voi sanoa erityisesti oppositiopuolueille meillä on ollut erittäin hyvä henki ja ahkera työilmapiiri ja meillä on ollut hyvä avustaja ja olemme myös saaneet apua koko valtiovarainvaliokunnan henkilöstöltä työssämme nimittäin meillä jaoston esittämät määrärahat eivät taida juuri jämptisti osua temin pääluokkaan sen vuoksi tarvitsemme myös tuollaista hallinnollista yhteisymmärrystä muutaman muun pääluokan kanssa koska olemme siinä aivan rajamailla siinä mihin erityisesti nämä lisärahat joita sitten jaamme vuodenvaihteessa olemme kuulleet vastuuministereitä sekä ministeri lindströmiä että lintilää ja noin viittäkymmentä asiantuntijaa ja lisäksi olemme saaneet lukuisia kirjallisia lausuntoja olemme kiinnittäneet erityistä huomiota tämän vuoden aikana pk yrityksiin viennin kasvuun ja ja kansainvälistymiseen myöskin venäjän kauppa on ollut aina tärkeässä roolissa ja tulevien uudistusten riskeihin meillä on nostettu esiin kasvupalvelu uudistus finlandin perustaminen joka on hyvin monipuolinen ja toivottavasti antaa paljon uutta näköä sille sektorille viennin kansainvälistyminen ja kehittymismahdollisuudet tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminta työllisyystilanteen myönteinen kehitys sekä kotouttamisen kehittämistarpeet ja muun muassa maahanmuuttajien työllistämisessä on vielä paljon tehtävää nyt olemme kiinnittäneet huomiota kahteen eri asiaan ja niistä ensimmäinen on matkailun tärkeys se on vähitellen tullut suomessa yhä yleisemmin huomioiduksi siten että sillä on todella suuri merkitys sillä voi olla vieläkin suurempi merkitys talouskasvulle ja työllisyydelle matkailualalla on noin kaksikymmentäyhdeksäntuhatta yritystä ja ne työllistävät sataneljäkymmentätuhatta ihmistä se on erittäin suuri määrä mitä harvoin tullaan vakavasti tällä hetkellä meidän matkailutulomme määrä on neljätoista miljardia euroa ja se on aika helposti mahdollista kasvattaa jopa kahteenkymmeneen miljardiin euroon siis erittäin suuri summa niin kuin kaikki nyt myös julkisuudesta tiedämme kiinnostus suomeen matkailumaana on lisääntynyt ja se tulisi hyödyntää nopeilla oikein suunnitelluilla ja asiakaslähtöisillä toimilla nyt on myönteistä se niin kuin olemme todenneet että meillä kasvu on nopeampaa kuin muissa pohjoismaissa ja ongelmana on vain se että me olemme aikaisemmin jääneet niin paljon jälkeen muissa pohjoismaissa paitsi kansantalouden vahvuus myös yritysten kyky suurempiin investointeihin ja ponnistuksiin on selvästi vieläkin olemassa ja parempi kuin meillä toinen on sitten tämä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ongelma meillä ongelma on vain pahentunut ja yhdellä kolmasosalla toimipaikoista on rekrytointiongelmia mikä vaikeuttaa teknologiateollisuutta rakennussektoria ja matkailualaa osaavan työvoiman saannissa ulkomailta on myös kehittämishaasteita ja prosessin tehostamisen tarvetta yleisesti voidaan myöntää ja todeta se että hallitus on ryhtynyt toimiin useiden sellaisten asioiden osalta jotka jaostoni on viime vuosina nostanut esille uusina ongelmina se on hyvin myönteistä mutta kyllä täytyy sitten sanoa että yritystukien uudistus ei ole voimavaroja riittävästi saanut eikä ole edistynyt tej on esittänyt kolmenkymmenenkahden osalta seuraavia lisämäärärahoja neljänsadantuhannen rannikkoseutujen saariston matkailun edistämiseen tämä on siis koko alue torniosta virojoelle kaksisataatuhatta euroa viexpolle yritysten vientihankkeisiin sataviisikymmentätuhatta euroa elintarviketeollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiseen sataviisikymmentätuhatta euroa hankkeeseen jonka tarkoituksena on parantaa eristemuoviteollisuuden leikkauspurujätteen uusiokäyttöä hankkeeseen jonka tarkoitus on löytää hyvät menettelyt ravinteiden jalostamiseksi korkeammiksi jalostusasteiksi kierrätysravinteita sisältäviksi lannoitteiksi satatuhatta euroa te toimistoille rakennemuutoksen yksikön perustamiseen sekä viisikymmentätuhatta euroa kuluttajaliiton toiminnan tukemiseen ja kuten alussa sanoin meillä on mennyt eräitä merkittäviä määrärahoja niin etteivät ne ole osuneet temin puitteisiin ja kiitämme ympäristövaliokuntaa ja maa ja metsätalousvaliokuntaakin siitä että me olemme saaneet tuollaista ymmärrystä ja meidän määrärahamme on tullut heidän hankkeensa tueksi olemme sen luovuttaneet heille mutta meidän sektorillemme sopivana hankkeena kiitoksia

arvoisa puhemies taloudessamme on tapahtunut pitkään odotettu käänne näkymät ovat positiivisia läpi koko suomen ja kasvu laaja alaista arvioni on että talouskasvumme tulee jatkumaan vahvana myös ensi vuonna tähän viittaa myös tänään julkistettu valtiovarainministeriön arvio jossa tälle vuodelle ennustetaan kolmen pilkku yhden prosentin kasvua ja ensi vuodelle kahden pilkku neljän prosentin kasvua positiivinen talouskehitys on näkynyt tuottavuuden reippaana kasvuna ja viennin piristymisenä taustalla on investointien vauhdittuminen kymmenen vuoden investointilaman jälkeen kilpailukykysopimuksella ja sen avulla toteutuneella yksikkötyökustannusten laskulla on ollut tässä aivan ratkaiseva merkitys tästä kuuluu suuri kiitos työmarkkinaosapuolille jotka kykenivät vaikeisiin ratkaisuihin hallituksen talouspolitiikalla on kolme kärkeä ensimmäinen on työllisyyden parantaminen toinen yritysten uudistaminen ja kasvun tukeminen sekä kolmas on julkisen talouden saaminen vakaalle pohjalle ilman korkeampaa työllisyyttä emme onnistu julkisen talouden saamisessa vakaalle pohjalle työllisyyden paraneminen puolestaan edellyttää että elinkeinoelämämme kykenee uudistumaan ja näin työllistämään entistä useamman hallitus jatkaa työllistävää politiikkaa jonka tuloksena yhä useampi työtön on saanut töitä työllisyyskehityksen suunta on oikea ja matkavauhtikin on parantunut avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaanto ongelma on todellinen ja vaatii uusia toimia aivan kuten jaoston puheenjohtaja äskeisessä puheenvuorossaan totesi yhtä hopealuotia ei ole olemassa vaan tarvitsemme laajasti työvoiman liikkumiseen osaamiseen työkykyyn ja kannustinloukkuihin liittyviä ratkaisuja vaikka salissa moni tuntuu toivovan joskus päinvastaista hallituksen hanskat eivät tipu eivätkä kädet jäädy työllisyystavoitteen saavuttamisen eteen tehdään töitä ensi keväänäkin nyt onkin erityisen tärkeää tukea yritysten kasvua ja uudistumista jotta yritysten kyky työllistää vahvistuu uutta luovat yrittäjät ja osaavat työntekijät mahdollistavat suomen menestymisen meidän on huolehdittava että kasvun rahoitus toimii ja yritysten toimintaympäristö on

vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesitys työ ja elinkeinoministeriön osalta vastaa hyvin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tarpeisiin olemme valmistelleet business finland uudistusta jossa innovaatiorahoitus tekesin ja finpron palvelut kootaan yhteen business finland madaltaa kynnystä tarttua innovaatio tuotekehitys ja kansainvälistymispalveluihin kun ne jatkossa löytyvät saman katon alta esitämme lisäpanostuksia kasvun kansainvälistymisen ja innovaatiopolitiikan tukemiseen business finlandin avustusvaltuudet ja lainavaltuudet kasvavat yhteensä neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla lisäksi business finlandin käyttöön osoitetaan täysin uusi kolmenkymmenen miljoonan euron pääomalaina jolla rahoitetaan käynnistysvaiheessa olevia toiminnallaan teollisuutta uudistavia ja kehittäviä yrityksiä matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kasvukärjistä matkailu neljä piste nolla hanketta tuetaan ensi vuonna kahdeksalla miljoonalla eurolla josta vajaat viisi miljoonaa euroa sisältyy työ ja elinkeinoministeriön pääluokkaan business finlandin toimintamenoihin arvoisa puhemies lopuksi haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja sen työ ja hyvästä ja rakentavasta talousarvion valmistelusta työ ja elinkeinoministeriöön kohdennetut lisämäärärahat tukevat omalta osaltaan hyvin kasvu vienti ja uudistumistavoitteita ministeri

lindström viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies kuten elinkeinoministeri lintilä toi edellä esille on taloudessamme tapahtunut kauan odotettu käänne sekä tämä kuluva vuosi että tulevat vuodet näyttävät positiivisemmilta kuin mihin olemme viimeisen vuosikymmenen aikana tottuneet talouskasvun positiivisuus luo hyvän pohjan työllisyystilanteemme edistämiselle työllisyyskehitys ei toistaiseksi ole ollut yhtä reipasta kuin talouskasvumme antaisi ymmärtää ja tämä viestii vajaakäytössä olleiden resurssien valjastamisesta käyttöön olemme hallituksessa määrätietoisesti työskennelleet sen eteen että työllisyystilanteemme paranisi toimiemme kautta meidän on vahvistettava yritystemme mahdollisuuksia työllistää sekä toisaalta sitten huolehdittava osaavasta työvoimasta ja sen saatavuudesta valtiovarainministeriö on arvioinut että työttömyysaste laskisi ensi vuonna kahdeksaan pilkku yhteen prosenttiin ja vuonna seitsemään pilkku kahdeksaan suunta on oikea tässä kehityskulussa hallituksen tekemät toimet työllisyyden parantamiseksi näyttelevät merkittävää osaa yhä useampi työtön on saanut töitä hallituksen asettamaan työllisyystavoitteeseen on totta kai vielä matkaa työ ja elinkeinoministeriön uusimmassa ennusteessa arvioidaan kuluvan vuoden työllisyyden kasvuksi viisitoistatuhatta henkeä hyvän talouskehityksen ja työllisyyskehitystä tukevien toimenpiteiden siivittämänä vauhti kiihtyy ensi vuonna jolloin työllisyyden kasvun arvioidaan olevan kaksikymmentäviisituhatta henkeä tämä kehityskulku johtaisi työllisyysasteen yli seitsemäänkymmeneen prosenttiin viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan työ ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa kaksisataaseitsemänkymmentäkaksituhattaviisisataa työtöntä työnhakijaa joka on yli viisikymmentäkuusituhatta henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten työttömyyden voimakas lasku työttömyystilastoissa on johtunut niin suhdannekäänteestä kuin työttömien määräaikaishaastattelujen myötä tilastojen ajantasaistumisesta sekä jossain mielessä tästä kertaluonteisesta eläkeratkaisusta joka kantaa kantaa myös allekirjoittaneen nimeä vuoden takaiseen verrattuna positiivista oli myös se että lokakuun lopussa oli avoimia työpaikkoja yli enemmän kuin vuotta aiemmin me olemme lisänneet valtion toimia aktivointiaste oli lokakuun lopussa kolmekymmentäyksi pilkku kuusi prosenttia joka on kolme pilkku viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten määräaikaishaastatteluita lisäämällä olemme päässeet jo tilanteeseen että ajantasaisia työllistymissuunnitelmia on kahdella kolmasosalla työttömistä muutos vuoden alun tilanteeseen on merkittävä tuolloin määräaikaishaastattelu oli tehty kahdeksalletoista prosentille työttömistä ennen kolmen kuukauden työttömyyden kestoa haastattelujen tarkoitus on palvella ja tukea työtöntä työnhaussa aiempaa paremmin no uusia työllisyyttä parantavia toimia on valmisteltu ja tulossa voimaan mainitsen muutaman me parannamme työnhakijoiden mahdollisuutta kehittää osaamistaan työttömyysetuutta menettämättä helpotamme työttömien oikeutta aloittaa yritystoimintaa työttömyysturvalla vakinaistamme ohjaamo toiminnan ja laajennamme ohjaamojen palvelukokonaisuutta lisäämme tulosperusteisia hankintoja tavoitteenamme kymmenentuhannen alle kolmekymmentä vuotiaan ohjaaminen uusiin palveluihin lisäämme palkkatuen tarjontaa alle kolmekymmentä vuotiaiden haastatteluissa sekä yhdistämme palkkatuen myöntämiseen työnhaku ja työhönvalmennusta arvoisa herra puhemies minäkin haluan kiittää omasta puolestani valtiovarainvaliokuntaa ja sen työ ja tästä työstä jonka olette tehneet ja varsinkin siitä keskustelusta joka jaostossa käytiin se oli mielestäni erittäin rakentavaa ja asiallista kiitos
nyt on mahdollisuus pyytää yhden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja ja ne aloittaa edustaja filatov arvoisa
puhemies me kaikki iloitsemme siitä että taloudessa ja työllisyydessä näkyy näkyy hieman valoa pitkän vaikean tilanteen jälkeen mutta kun täällä tänään hyväksyttiin niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli joka tosiasiallisesti leikkaa työttömyysturvaa ja antaa valtiolle oikeuden olla passiivinen aktiivitoimien tarjoamisen suhteen tai ei ainakaan edellytä sitä tarjoamista niin kysyisin ministeriltä miten te aiotte selvitä siitä taloudellisesta yhtälöstä että että ne resurssit joita meillä on varattu aktiivitoimiin eivät riitä turvaamaan niitä toimia joita tämän mallin toteuttamisessa tarvittaisiin toinen kysymys liittyy oikeastaan näihin haastatteluihin ne ovat hyvä asia niitä on aikanaan tehty sitten resurssipulan vuoksi niitä on jätetty tekemättä

puhemies niin kuin elinkeino ministeri lintilä sanoi meillä on hyvä talouskasvu tällä hetkellä ja vienti vetää mutta me olemme tulossa sellaiseen tilanteeseen että meillä alkaa teollisuuden kapasiteetti olla jo likipitäen täysin käytössä ja ja jotta me pystymme vastaamaan tähän viennin vetoisuuteen meidän pitäisi pystyä myöskin investoimaan uuteen tuotantokapasiteettiin sitten samassa yhteydessä me toisaalla käsittelemme yritystukia ja ja mietimme niitten perkaamista kysyisin ministeriltä kun ette avauspuheessa maininneet näitä yritystukia minkälainen näkemys ministerillä on siitä että että samassa yhteydessä kun ihan oikeutetusti katsotaan yritystukia pystyttäisiin kuitenkin säilyttämään kansainvälinen kilpailukyky ja samaan aikaan myöskin edistämään niitä investointeja joita me kysyn miten miten me tai miten itse asiassa ministeriössä nähdään tämän tämän asian ratkaisu

puhemies suomeen suuntautuvalla matkailulla on kasvava talous ja työllisyysmerkitys ja se rinnastuu taloudellisesti vientiin matkailun edistämiseen on nyt tulossa ensi vuodelle merkittävä määrärahalisäys jopa kahdeksankymmenen prosentin lisäys ja siitä on syytä osoittaa kiitos erityisesti elinkeinoministeri lintilälle että tähän asiaan on tartuttu näin ansiokkaalla tavalla olemme kuitenkin edelleen muista pohjoismaista jäljessä ja ilmeisesti jatkuvasti pitäisi tähän käytettävää määrärahaa lisätä on ollut suunnitteilla myös yhteispohjoismainen markkinointi ja olisinkin kysynyt ministeri lintilältä mitä tälle yhteispohjoismaiselle markkinoinnille nyt kuuluu

puhemies suomen pankin eilisen uutisen mukaan taloutemme nousee mutta työttömyys laskee liian hitaasti meillä on kaksi ongelmaa ne ovat ikääntyminen sekä kohtaanto ongelmat kohtaanto ongelmat ovat taas jaettavissa kahtia ne ovat sitä että ammattitaito ja osaaminen eivät kohtaa tai työpaikat eivät sijaitse siellä missä työttömät meidän täytyy siis päivittää näitten ihmisten osaamiskykyä tietoja ja taitoja meillä on oma malli vajaatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien tukemiseen ja se olisi yksi vaihtoehto sitten taas tähän työpaikkaongelmaan me esitämme muuttotukea toisaalta mutta totean myöskin sen että palvelualan työpaikkoja pitää koettaa synnyttää sinne missä niitä työttömiä on ja matkailu on oikein hyvä siihen esitämme luontomatkailua kalastusmatkailua ja tämmöisiä aktiivilomia joilla ihmiset kuluttavat huomattavasti enemmän esitämme lisäksi vielä työtilimallia jossa

puhemies tänään hyväksytty työttömien aktiivimalli on häpeällistä työttömien kyykyttämistä parempi tapa kannustaa silpputyön vastaanottamiseen olisi korottaa työttömyysturvan suojaosaa kuten vasemmisto on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan myös ajantasainen tulorekisteri jossa myös sosiaaliturvaetuudet olisivat reaaliaikaisesti auttaa ja vähentää byrokratialoukkuja arvoisa puhemies panokset tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoimintaan maksavat itsensä takaisin sillä ne parantavat tuottavuutta ja synnyttävät uusia innovaatioita ja laittavat liikkeelle yksityisiä tutkimuspanoksia

tutkimus tuotekehitys ja innovaatio osuus bruttokansantuotteesta on kuitenkin pienentynyt vuosia ja erityisen paljon on nykyhallitus leikannut pientä parannusta tulee ensi vuonna mutta se ei edelleenkään kata leikkauksia arvoisa puhemies haluan kysyä ministereiltä mikä on ensi vuoden tki taso suhteessa bruttokansantuotteeseen ja onko se riittävä

arvoisa puhemies nollatuntisopimuksia on yritetty suitsia viimeisen vuoden aikana ja nyt lakiesitys on vihdoin tullut taloon se tulee käsiteltäväksi helmikuussa hyvä että asia edistyy mutta tässäkin lakiesityksessä on joitakin ongelmakohtia siinä ensinnäkin edellytetään sitä että työntekijän tuntimäärä olisi vakiintunut miten te aiotte määritellä tämän vakiintuneisuuden toinen ongelma liittyy siihen että lakiesityksessä työntekijän on itse pyydettävä työnantajalta neuvottelua jossa tätä tuntimäärää tarkistetaan ja kun tiedämme aina työntekijän ja työnantajan aseman näissä neuvotteluissa niin tilanne ei ole kovinkaan kelvollinen etenkään kun neuvottelun tulos ei sido työnantajaa miten te aiotte turvata työntekijän aseman näiden neuvotteluiden aloittamisessa ja niiden kuluessa

ministeri lindström te olette tällä vaalikaudella leikannut työttömien etuuksia merkittävällä tavalla sata päivää pois työttömyyspäivärahan piiristä ja nyt tämä aktiivimalli viiden prosentin leikkaus ahkerille ihmisille jotka yrittävät päästä töihin tai koulutukseen tilanteessa jossa koulutusta tai työpaikkoja ei ole te olette valmiit leikkaamaan viisi prosenttiyksikköä näitten ihmisten toimeentulosta kolmen kuukauden ajaksi kerrallaan tämä on häpeällinen esitys tämä on häpeällinen lainsäädäntö jota te olette kuvannut että se on kivi pullassa miksi ministeri lindström te ette ole poistanut tätä kiveä pullasta ja korjannut tilannetta te olette perustellut sitä silleen että on ollut kymmenen kohdan ohjelma joka korjaa tilannetta mutta niin kuin tässä äsken kuultiin tuohon nollatuntisopimukseen liittyen se on yksi tämän paketin osa ja

se nollatuntisopimuksiin liittyvä pelisääntö joka täällä eduskunnassa on on täynnä löperyyksiä ministeri lindström jos ja kun sdp aikanaan nousee hallitukseen niin me tulemme perumaan käsittämättömiä epäoikeudenmukaisia leikkauksia

herra puhemies on hienoa että suomen talous on vihdoin ja viimein saatu kasvu uralle ja pitää nostaa ihan erikseen tämä metsäteollisuuden kasvu tässä maassa joka on ollut moottorina niin monta monta kertaa tämän maan nousussa ihan sieltä itsenäisyytemme alkuajoista näin sadan vuoden juhlavuonna kannattaa mainita nimittäin on niin että kun metsäteollisuus on lähtenyt liikenteeseen se vaikuttaa tietenkin metsätalouteen ensimmäisenä sieltä kautta työllisyyteen sitten se meillä on monia monia merkittäviä kansainvälisiä tuotemerkkejä monitoimikoneita ja metsäkoneita ja muita valmistetaan sitten on kemianteollisuus ja sitten on sähköteollisuus kuljetuspuoli satamat koko tämä ketju on lähtenyt pelaamaan erittäin hyvin ja ihmettelen suuresti että oppositio esimerkiksi tässäkin asiassa löi kapuloita rattaisiin kun tätä lulucfää ja red

meidän ministerit vieneet eteenpäin euroopan unionissa kiitettävästi paikalla olevat molemmat ministerit lintilä ja lindström ja koko hallitus ovat aktiivisesti osallistuneet tästä pitää teille kiitos antaa ja minä ihmettelen vain että oppositio lyö kapulaa rattaisiin ja täällä sitten hirmuilee siitä että onko tehty mitään voi hyvänen aika kun ei edes tilastoja tunneta

hallituksen toimet ovat valitettavasti keskenään ristiriitaisia edustaja juhantalo nosti aivan oikein esille matkailun ja sen merkityksen lappi on ykkönen matkailumaakunnista ja potentiaalia on vieläkin enemmän mutta hyvin voimakkaasti kausiluontoista ensinnäkin pitäisi huolehtia siitä että kehitetään alueen elinkeinoelämää monipuolisesti samaten koulutusjärjestelmiä jotta työvoiman saatavuus pystytään myös kausitöissä turvaamaan mutta tämä niin sanottu aktiivimalli rankaisee myös sellaisia aktiivisia kausityöntekijöitä jotka ovat pystyneet hakemaan itselleen työn esimerkiksi puoleksi vuodeksi sen jälkeen jos ei pääse

arvoisa puhemies työ ja elinkeinoministeriö joka vuonna kaksituhattakahdeksan yhdistettiin työ ja elinkeinoministeriöksi on ollut hyvä uudistus viimeisen noin kymmenen vuoden aikana mutta kysynkin teiltä molemmilta ministereiltä onko yhteistyö toiminut ministeriön sisällä sillä tavalla kuin alun perin ajateltiin työ ja elinkeinoasioiden osalta edustaja hoskoselle on pakko todeta että ihan niin kuin perustuslakikin sanoo niin sdp on on vain huolissaan siitä mikä on julkisen vallan tehtävä julkisen vallan tehtävä on se mitä perustuslakikin sanoo mutta sitten haluaisin kysyä vielä ministeri lintilältä omistajapolitiikasta valtion kehittämisyhtiö sen kehittäminen olette puhuneet paljon siitä että nyt taseet laitetaan töihin ja ensimmäinen hankkeenne on sotedigi sotedigi yhtiö jonka rooli on jäänyt ainakin maakunnissa hieman epäselväksi koska selkeytyvät vake oyn strategia ja toimenpiteet tulevalle vuodelle

arvoisa herra puhemies kysyn tästä aktiivimallista tänään todellakin aktiivimallista äänestettiin ja nyt olisi tietysti sen analysoinnin paikka ennen kaikkea siitä näkökulmasta mikä on osoitus työttömän aktiivisuudesta ennen kaikkea itseäni kiinnostaa kiinnostaa se omaehtoinen koulutus koska itse pidän aika aika tärkeänä että viranomaiset pystyisivät näkemään että omaehtoinen koulutus olla aika laaja alaista ja sitä kautta olisi mahdollisuus osoittaa aktiivisuuttaan ja tuota näkökulmaa siinä toinen kysymys on tietysti että jos tällä hetkellä ei ole töitä lähialueillakaan niin voisiko tietyissä tilanteissa myöskin vapaaehtoinen työ tai vastaava olla näkökulmana ja myöskin yhtenä vaihtoehtona oleellistahan on että me saamme nämä ihmiset toimimaan osana yhteiskuntaa ja viemään eteenpäin ykkösvaihtoehtona on aina tietysti normaali työelämä

arvoisa puhemies hallitus ymmärtää aktiivisen työvoimapolitiikan kovin erikoisella tavalla sillä esimerkiksi tämä nyt hyväksytty aktiivimalli ei aktivoi vaan se passivoi hallitus itsekin nimittäin arvioi että pitkäaikaistyöttömiä ajautuu entistä enemmän toimeentulotukiasiakkuuksiin ja tutkimuksista tiedämme että toimeentuloasiakkuudesta on erittäin vaikea päästä työn syrjään takaisin kiinni jos hallitus olisi halunnut aidosti edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä se olisi suunnannut lisäresursseja te toimistoihin resurssit ovat tällä hetkellä todella ala arvoisella tasolla se olisi panostanut työn etsintään työhön valmennukseen henkilökohtaiseen tukeen ja kuntoutukseen ja erityisesti koulutukseen koulutus on nimittäin paras tapa edistää työllistymistä ja se on myös paras tapa markkinoiden kohtaanto ongelmiin valitettavasti näitä keinoja on hallitus käyttänyt hyvin rajallisesti

puhemies business finlandin tarkoituksena on selkeyttää ja yksinkertaistaa esimerkiksi näitä yrityksille tarjottavia kansainvälistymismahdollisuuksia ja onkin huomattavaa ja on tärkeätä että myös pkt yritykset tulevat mukaan koska ne ovat kanssa lähteneet viemään tätä vientiä aika paljon eteenpäin samoin sitten on todettava täällä että venäjän vienti ja kalustohankinnat ovat lähteneet kasvuun etenkin viime vuoden loppuvuodesta

että ihan myönteistä on sitten mitä tulee ministeri lindströmin postiin niin hänellä on näitä erilaisia toimenpiteitä varsinkin nuorten työttömien vähentämiseen tämä koulutuspaketti on on hyvä että on ammatilliseen koulutukseen saatu lisää ja sitten kun ajatellaan heikompia nuoria niin tämä psykososiaalinen palvelupaketti

arvoisa puhemies ensinnäkin molemmille ministereille suuret kiitokset hyvin vastuullisesta ja määrätietoisesta työstä suomen hyväksi ja sitten aivan erityiskiitos vielä hallitukselle ja ministeri lintilälle kaikesta siitä työstä mitä mitä tämänkin vuoden aikana on terrafamen hyväksi tehty usko terrafameen on totta vieköön vieköön kannattanut ja siellä siellä mennään vahvasti nyt eteenpäin mutta tuota kaivospotentiaaliahan meillä on esimerkiksi tuolla pohjoisessa valtavan paljon ja yhteiskunnan kannalta olisi tietysti hyvä monella tavalla pyrkiä miettimään sitä millä tavalla tätä valtavaa kaivospotentiaalia ja mineraalipotentiaalia voidaan edelleen jatkossa suomen hyväksi käyttää mitä ajatuksia ministerillä tämän osalta olisi jonkin verran on puhuttu esimerkiksi kaivosprofessuurista tuonne pohjois suomeen onko tämäntyyppisellä ajatuksella minkälaista kannatusta teidän

arvoisa puhemies kaikki ovat varmaan samaa mieltä että työ tuo ihmiselle taloudellista turvaa työn puute taas lisää terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia vuonna kaksituhattakuusitoista suomessa oli jopa neljäkymmentäkolmetuhatta pitkäaikaissairasta tai vammaiseksi merkittyä työnhakijaa työttömyysturvalain aktiivimallissa henkilön tosiasiallista tosiasiallista työkykyä ja mahdollisuutta osallistua eri tehtäviin ja palveluihin ei täysin huomioida aktiivimalli leikkaa heiltä joilla ei ole terveydentilansa vuoksi todellista mahdollisuutta työllistyä aktiivimalli myös todennäköisesti lisää menoja muissa tukimuodoissa kuten toimeentulotuessa ja jotka ovat jo nyt räjähtämässä hallituksen käsiin pitkäaikaistyöttömät eivät pakottamisella työllisty se on varmaa kysynkin teiltä ministeri mitä toimia aiotte tehdä pitkäaikaistyöttömien terveydentilan

arvoisa herra puhemies haluan lähteä kotimaakuntani kautta ja katson vähän tulevaisuuteen enkä pidättäydy nyt tässä päivässä meillä satakunnassa joka on teollisuuden vientimaakunnista kakkonen bruttokansantuotteineen per capita nähden on erittäin vahvat tukijalat teollisuudessa meillä on suomen suurin metallurgisen teollisuuden keskittymä meillä on meriteollisuus ja telakkateollisuus yhdessä meillä on kemiaa meillä on metsäteollisuutta meillä on erittäin laaja voimakas elintarviketeollisuus mutta maakunnan korkeakoulukeskuksesta ei valmistu yhtään diplomi insinööriä kysyisin ministeri lintilältä käynnistetäänkö opetushallituksen kanssa keskusteluja että elinkeinoelämä ja korkeakoulujen oppimispaikat oppimisympäristöt voivat kohdata niin että työssäoppimisen ja harjoittelupaikkojen tutkimuksen ja kehityksen panoksia suunnataan sinne missä voi uutta tulevaisuuden työtä olla paremmin tarjolla

ylpeä siitä että puolueeni puheenjohtaja edustaja rinne totesi että tämä työttömiä epäoikeudenmukaisesti kohteleva aktiivimalli perutaan kun sdp tulee hallitukseen tässä edustaja jaskari totesi että tätä lain analysointia tulee tehdä jatkossa tietenkin olisi ollut toivottavaa että lain analysointi olisi tehty huolella jo ennen kuin lakiesitys tänne eduskuntaan saapuu kysynkin ministeri lindströmiltä kun perustuslakivaliokunta totesi että lakiesitys ei ole ongelmaton perustuslain näkökulmasta eikö tämä signaali olisi jo riittänyt siihen että lakiesitys olisi lähtenyt uuteen valmisteluun

puhemies olemme tosiaan tänään hyväksyneet tämän työttömyysturvan aktiivimallin itse en en tosiaankaan kannata sen kaatamista vaan sen kehittämistä oikeastaan olisin työministeri lindströmiltä kysynyt kun käsittääkseni työ ja tasa arvovaliokunta oli ottanut vapaaehtoistyön mukaan tähän malliin sekin sekin voisi kerryttää sitä työtä niin mistä syystä se jätettiin ulkopuolelle sitten toinen kysymys minkä haluaisin työministeri lindströmille esittää suojaosaa olen sitä selvityttänyt tuolla eduskunnan tietopalvelussa ja siellä on erilaisia vaihtoehtoja yksi tapa nostaa sitä olisi sitoa se esimerkiksi ansiotasoon joka henkilöllä on ollut ennen työttömäksi jäämistä se voitaisiin nostaa kuuteensataan euroon esimerkiksi sillä tavalla että se saavuttaisi tämän maksimipisteensä silloin jos henkilöllä on ollut noin viidentuhannen euron kuukausitulot tämä itse asiassa pystyttäisiin toteuttamaan kustannusneutraalisti hiukan muuttamalla niitä päivärahan kertymäparametreja kysyisin mitä mieltä olette tällaisesta

herra myönteistä huomiota kiinnitän tuohon terrafameen jaostomme oli ennakkoluulottomampi kuin suomen hallitus ja lausui siitä paljon rohkaisevia sanoja ja toimi myös rohkeammin kuin hallitus mutta vieläkin panostan matkailuun molempien ministerien puheenvuoroissa tuli niin työllisyys pk yritykset suomalaisen matkailun probleema on meidän pääomiemme vähäisyys valtionosuus on välttämätön siinä ja ministeri lintilä erinomaista työtä pitää jatkaa koska meidän matkailuyritysten taseet ovat vielä niin vaatimattomat niin tämä vaihe on vielä valtion käsissä se on välttämättömyys jos ajatellaan talvimatkailua meidän täytyy vain investointien kautta saada sekä syksy että kevätmatkailua vähintään kuukaudella jatketuksi se lisää matkailun voimaa ja se lisää investointien panosta ja tärkeyttä nostaa sitä voimaa minä toivon sille menestystä se auttaa molempia sektoreita sekä ministeri

ministeri lintilä kolme minuuttia

arvoisa puhemies hyvin tiiviisti pyrin vastailemaan näihin mitä kohdistui tänne omalle sektorilleni ensinnäkin talousvaliokunnan puheenjohtaja turunen kapasiteetin vähyys on kylmä totuus että meillä tuli kymmenen vuoden investointipula eli tuli surullisen kuuluisa lehman brothers ja sen jälkeen lähtenyt kymmenen vuoden paitsio investoinneissa mikä tällä hetkellä näkyy siinä että meillä ei kapasiteetti kaikilta osin riitä nyt meillä ovat investoinnit hyvässä kasvussa ja tämä pitää tietysti saada kysyitte mitenkä näitä yritystukia pitäisi kohdistaa niin olen itse ollut puoliväliriihessä sitä harjoitusta tekemässä ja voin sanoa ettei ole helppo harjoitus annan kyllä ihan täyden työrauhan tälle parlamentaariselle ryhmälle eittämätön totuus on tietysti se että kyllä säilyttävistä uudistaviin pitää siirtyä mutta sillä tavalla että me emme vaaranna kansainvälistä kilpailukykyä emme me voi ajaa itseämme heikompaan tilanteeseen kuin missä meidän kilpailijamaamme ovat eli tämä on varmasti hyvä hyvä huomioida sitten edustaja kiviranta kysyi matkailusta onko yhteistä pohjoismaista markkinointia meillä oli

elinkeinoministereitten kokous bergenissä jossa alustavasti sovittiin tällaisesta yhteisestä pohjoismaisesta matkailustrategian tekemisestä eli varmasti sen tiimoilta voidaan ottaa esille tällaisia me tunnistamme erittäin hyvin

varsinkin aasiasta kohdistuvalla matkailulla on pohjoismaita kohtaan siinä siinä me pohjoismaat löydämme kyllä ihan hyvin toisemme edustaja vähämäki hyviä aloitteita tuntuu olevan jaa vähämäki on näemmä lähtenyt tekemään niitä aloitteita lisää kun ei ole enää paikalla sitten edustaja sarkkinen panostukset innovaatioihin äärettömän tärkeä asia ehdottomasti oikea linjaus että me saimme nyt käännettyä suuntaa ei paljon mutta käännettyä meidän innovaatiosijoitukset suhteessa bkthen ovat tuommoisen kaksi pilkku kuusi viiva kaksi pilkku seitsemän sanotaan välistä kaksi

tulisi olla mielellään kolmen pilkku viiden neljän kieppeillä ja sen pitää ilman muuta olla se tavoitetila edustaja skinnari miten työt ovat sujuneet ministeriössä hyvin minä olen tuon kollegan kanssa pärjännyt siellä ei mitään ongelmaa kyllä meillä on erittäin hyvä yhteistyö ja itse asiassa me tällä hetkellä organisaatiorakennetta ja hallintosääntöä jotka tulevat ensi vuonna voimaan ja entisestään pyrimme tiivistämään sitä toimintaa mutta kyllä meillä on hyvin hyvin mutkattomat suhteet no sitten vake se että vaken varsinainen strategia ei ole tullut ulos johtuu siitä että vaken oikeastaan ensimmäinen toiminnallinen vuosi on kaksituhattakahdeksantoista nyt on hallituksen puheenjohtaja valittu eli reijo karhinen tulee puheenjohtajaksi meillä on tällä hetkellä toimitusjohtajan rekrytointi päällä ja hallitusjäsenet tullaan nimeämään ihan eli sen myötä se tulee business finlandiin edustaja mäkipäälle pkt yritykset tulevat varmasti hyötymään siitä että meillä on team finland koordinaattorit joka maakunnassa lyhyesti edustaja myllykoski tämä on opetus ja kulttuuriministeriön asia tietysti mutta meillä on tämä länsi suomen siltasopimustyöryhmä jossa näitä asioita tietysti tulee esille en muista suoralta kädeltä onko satakunnasta tällaista esitystä siellä ollut

arvoisa puhemies kiitoksia kysymyksistä aloitan itse asiassa tästä aktiivimallista koska tämä nyt nousi tässä jälleen kerran ymmärrettävästi keskusteluun vaikka nyt se työtön työnhakija pystyisi sillä omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen etuutensa tasoon niin tämän työttömyysetuuden saajalta edellytettävä aktiivisuus tässä mallissa on osin riippuvainen niin kun täällä tuotiin esille julkisten työvoimapalvelujen tarjonnasta tämän takia tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa varattiin se kymmenen miljoonaa euroa julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin aktiivimallin käyttöönottoon lisäksi kahdeksantoista talousarvioon on lisätty kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa edellä mainitulle momentille samaan käyttötarkoitukseen tätä ei kohdenneta erityisesti tiettyihin palveluihin vaan se on käytettävissä työttömien työnhakijoiden kannalta tarkoituksenmukaisempiin palveluihin eli näitä työllistymistä edistäviä palveluita ei järjestetä vain siksi että työttömät voisivat välttää tämän työttömyysetuuden aleneman vaan palvelun on oltava tarkoituksenmukainen henkilön työllisyyden edistämiseksi on samalla syytä myös korostaa sitä että tämä edistää niitä mahdollisuuksia palveluihin pääsemiseksi nykyiseen tilanteeseen verrattuna eli sen takia sinne on lisätty rahaa ymmärrän nämä huolet täysin sitten tästä aktiivimallista ja siitä vedä tätä pois täällä on esitetty kehittämispuheita ja ja ne tulevat hallituspuolueitten kansanedustajan suusta aivan varmasti olen valmis kehittämään tätä mallia tämä on nyt lähdössä käyntiin me saamme sieltä sitten kokemuksia sen jälkeen kun me saamme kokemuksia me voimme reagoida tähän tämänkin takia se stvn mietinnössä oleva ponsi on erittäin tärkeä että me voimme reagoida sitten tarvittaessa jos tulee jotakin ongelmia ja kun kun on nyt sitten miksi me emme vedä tätä pois niin vielä kerran ja ihan kohteliaasti esitän siis hallitus linjasi ja kertoi työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa käydyn keskustelun pohjalta miten me olemme etenemässä tämmöisen kymmenen kohdan listan mukaisesti ja siinä oli ensimmäisenä että aktiivimallin valmistelu etenee työllisyystyöryhmän muistiossa esitetyn mallin mukaisesti olen täällä sanonut moneen kertaan että se sisältää erittäin ikäviäkin piirteitä mutta tässä listassa on paljon hyviä asioita muun muassa täällä kysytyt nollatuntisopimukset oletteko te siis sitä mieltä että jos aktiivimalli vedettäisiin pois sitten vedettäisiin nämä kaikki muutkin pois no niin kun tässä on juuri se ongelma niin kuin minä olen sanonut että niitä rusinoita pullasta ei voi noukkia kun me olemme yhdessä päättäneet että me viemme näitä kaikkia eteenpäin myös niitä ikäviä asioita ja tämän takia tämä on ja

nyt otamme toisen

istunnossa tästä asiasta irti mutta kun aloititte tuon keskustelun tällä tavalla minä en ymmärrä sitä ikäviä asioita heikennyksiä työttömille jotka ovat ahkeria yrittävät töihin ja pyrkivät toimenpiteisiin silti te haluatte niitä tuoda tänne mukaan ikään kuin se hallituksen päätös olisi joku jumalan siitä että pitää viedä tämmöisiä ikäviä asioita eteenpäin leipokaa semmoinen pulla joka parantaa työllisyyttä ja parantaa työttömien ihmisten toimeentuloa arvoisa puhemies edustaja jaskari nosti hyvin esille näitä kehittämiskohteita sille paremmalle puolelle tästä lainsäädännöstä minun mielestäni tämä vapaaehtoisuustyön mieltäminen osaksi välityömarkkinoita jollakin tavalla voisi olla järkevä asia siihen vapaaehtoistoimintaan vain tarvitaan järjestöille rahaa ja nyt hallitus on leikannut sieltä järjestöjen mahdollisuuksia työllistää tämä liittyy tähän työmarkkinakykyisyyteen ja toinen puoli on ministeri lintilä ja ministeri lindström oletteko valmiit ottamaan sdpn esityksen siitä että kaksikymmentätuhatta euroa ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta saa verovähennystä tai

kiitokset kummallekin ministerille siitä työstä mitä te työ ja elinkeinoministeriössä olette tehneet tämä kasvu mihin suomi on päässyt mukaan on pitkälti johdettu sieltä teidän ministeriöstänne yhdessä toki hallituksen kanssa toki työllisyyden osalta meillä on jo suomessa sellaisia alueita missä on osaavan työvoiman saanti ongelmana ja siksi olisi tarpeen nyt sitten ensi vuonna ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin jotka tätä osaavan työvoiman tilannetta olennaisesti parantaisivat jaoston puheenjohtaja juhantalolle lämpimät kiitokset siitä työstä mitä te teitte kansainvälistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen erityisesti sen osalta kun pohjanmaalla vientiosuuskunta viexpo joka suuntaa omaa toimintaansa pk yrityksille niiden kansainvälistymistä edistäviin palveluihin sai sai eduskuntakäsittelyssä ministeri lintilä vielä kysymys teille pohjanmaalla ovat olleet paljon esillä nämä akkuteollisuushankkeet mitä niille kuuluu tällä hetkellä

puhemies kun keskusteltiin tästä aktiivimallista niin edustaja rinne sanoi voisi ottaa mukaan ihan hyvä mutta on paljon sellaista vapaaehtoistyötä joka ei tarvitse rahaa se on vähän ihmeellinen näkökulma että ei voi toimia vapaaehtoistyössä jos ei sitten valtiolta rahaa tule mutta olisin kysynyt ministeri lindströmiltä yksi sellainen ratkaisumalli tähän aktivointiin on juuri kasvupalvelulaki sellainen että ne palvelut tulevat entistä monipuolisemmiksi niille ihmisille jotka tällä hetkellä ovat työttöminä heille tulisi yksityisen sektorin työvoimavälityspalvelua kolmannen sektorin julkisen sektorin se ei ole ainoastaan niin kuin edustaja mäkisalo ropponen sanoi että lisää rahaa te toimistoille vaan sen

ministeri lindström tämä on surullinen päivä me olemme tänään nyt sitten pakotettuja hyväksymään tämän teidän leipomanne pullan jossa on kivi minusta millään maalaisjärjellä tai kaupunkilaisjärjellä ei ole selitettävissä miksi ihmeessä täytyy leipoa pulla jossa on kivi tämä lex lindström tulee jäämään ikävästi historiaan työttömien kyykytyslakina kuka tämän kiven sinne pullaan haluaa minun mielestäni sen haluaa kokoomus kokoomus haluaa ja siksi sinne pullaan on väen vängällä se iskettävä tämä on järjetöntä ja tämä on työttömiä kohtaan erittäin erittäin ikävä asia puhemies minä olen hirveän tyytyväinen siitä että puheenjohtaja rinne on ottanut tänään voimakkaasti kantaa siihen että mikäli sdp saa kansalta luottamusta seuraavissa vaaleissa ja pääsemme tekemään toisenlaista politiikkaa sinne hallitukseen niin me tulemme tämän päätöksen purkamaan ei ole mitään mieltä eikä kunniaa siinä että suomalaisia työttömiä kyykytetään tällä tavalla

arvoisa puhemies on aivan ainutlaatuista että meillä on laki joka rankaisee aktiivisia ihmisiä siitä että he tekevät parhaansa edustaja jaskari on hienoa että nyt jaksatte innostua tästä aktiivimallista mutta me olemme vääntäneet näitä yksityiskohtia tässä salissa kolme iltaa kolme iltaa ja silloin kyllä hallituksen jäseniä ei ole juurikaan näkynyt on kohtuullista tekopyhyyttä tulla nyt sanomaan kun on äänestetty että olisi sittenkin pitänyt ottaa se vapaaehtoistyö mukaan niin olisi sitä mieltä oli perustuslakivaliokunta sitä mieltä olivat asiantuntijat ja sitä mieltä olimme me kaikki täällä salissa keskustelleet

työtöntä on hyvä muistaa että heistä kolmannes eli liki satatuhatta on pitkäaikaistyöttömiä ministeri lindström tämä teidän mallinne leikkaa näiltä näiltä ihmisiltä kohtuuttoman paljon se vie noin kolmekymmentäkolme euroa per kuukausi jos sattuu niin hyvin että ansiosidonnainen on päällä niin se vie moninkertaisesti

joka saa kuukaudessa kuusisataayhdeksänkymmentäseitsemän euroa miinus verot te voitte viedä siitä vähintään kolmekymmentäkolme euroa kuukaudessa ihmettelen miten te nukutte yönne tämä on aivan aivan käsittämätöntä te sanotte ettei voida viedä rusinoita pullasta mutta miten samoilta ihmisiltä voidaan viedä työttömyysturvaa on lyhennetty jopa kolmeensataan päivään ja sitten sanotaan että meillä maksetaan liikaa työttömille työttömille ihmisille silloin kun he jäävät työttömiksi kun työpaikka kaatuu alta ja ministeri lintilä jos meillä on tämmöinen määrä työttömiä niin mikä on se keino millä teollisuus saa vedettyä nämä ihmiset töihin ja palkattua heidät

arvoisa puhemies on tämä surullista kuunneltavaa kun oppositio varsinkin sdp valittaa maamme surkeaa tilannetta ja samaan aikaan maailman parhaisiin maihin kaikilla mittareilla lukeutuvan maamme taloustilanne kohenee ja kaksi suurinta talouteen vaikuttavaa tekijää kohenee vauhdilla vienti vetää ja työllisyys kohenee aikoinaan työväenlehti kirjoitti että porvarien suvijuhla epäonnistui hyvin

herra ministeri onko olemassa jokin lääke jolla jolla heidän heidän pahaa oloaan voitaisiin lievittää että he tavallaan osaisivat ilmaista asian samalla aikoinaan tämä työväenlehti hieman positiivisella mielellä positiivisella mielellä voisitte ottaa kantaa mielummin ja ministeri orpoa siteeraten teitä harmittaa kun hallitus on onnistunut kääntämään maamme tilanteen oikeaan suuntaan

puhemies totta kai me olemme kaikki iloisia siitä että talous on vihdoinkin kääntynyt aika vahvaan ja laaja alaiseen kasvuun ja myös työttömyys alenee mutta se on hyvin pieneltä osin jos ollenkaan hallituksen ansiota se kasvuvauhtikin on kiistatta kova oikein syvältä lähtee ja ehdottomasti myöskin kasvuprosentit ovat sen jälkeen korkeita mutta joka tapauksessa hyvä asia mutta mikä tässä tilanteessa antaa sitten oikeuden tehdä historian kaikista karmeimpia päätöksiä suhteessa työttömiin tällä aktiivimallilla vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa että tämä ei ole ongelmaton perustuslain kannalta mikä tarkoittaa sitä että se sisältää ongelmia perustuslain kannalta kun täällä on moneen kertaan tämä keskustelu käyty niin oletin että hallituksessa ihan oikeasti mietittäisiin onko mitään järkeä viedä finaaliin asti

puhemies samaan aikaan kun meillä on haasteita liian työttömyyden kanssa niin kuitenkin myös yritysten ovat lisääntyneet ja vaikeuttavat jo useilla toimialoilla merkittävästi kasvunäkymiä esimerkiksi viime heinäkuussa julkaistun suhdannebarometrin mukaan rakennusalalla noin kolmellakymmenelläseitsemällä prosentilla vastaajista on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa ja teknologiateollisuuden aloilla lähes viidennes yrityksistä kertoi osaajavajeen rajoittavan kasvua hyvä että hallitus on ryhtynyt toimiin muun muassa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ongelmien ja kannustinloukkujen purkamiseksi lisätoimia kuitenkin tarvitaan kuten myös valtiovarainvaliokunta mietinnössään

en kuullut näitten vastausten alkuosaa kun olin valmistelemassa uusia hyviä aloitteita mutta totean sen että itse asiassa tulevaisuusvaliokunnasta meillä on tulossa päivitys tähän suomen sata uutta mahdollisuutta julkaisuun ja me siinä julkaisemme tammi helmikuussa sata uutta innovaatiota päivitämme sen innovaatiolistan mutta saamme samalla myöskin suomen sata uutta ammattia ja myöskin sata uutta säädöstä säädöksiä pitää uudistaa jotta niitä ammatteja ja teknologioita voidaan tulevaisuudessa tehdä tulevaisuudessa tehdä totean myöskin sen että teknologiat luovat työtä ja antavat liiketoimintamahdollisuuksia samalla kun me saamme vastauksia ihmisten ja yhteiskunnan valtaviin isoihin ongelmiin tekoäly alustataloudessa on yksi hyvä hallituksen hanke nostan esiin vielä lohkoketjuteknologiat ja kvanttitietokoneet sekä satelliittiteknologiat niissä kannattaa olla mukana sitten totean vielä lopuksi että mitä nopeammin me saamme otettua uusia teknologioita mukaan yhteiskuntaan sitä nopeammin ja laajemmin ja syvällisesti me saamme työtä ja hyvinvointia ihmiskunnalle
arvoisa

ministeri sanoi että tähän on lisätty rahaa jotta näitä aktiivitoimia voitaisiin tarjota mutta teidän oman hallintoalanne edustaja totesi että siihen on lisätty kyllä kaksikymmentäviisi miljoonaa mutta kun budjetissa on pohjalla kahdenkymmenen miljoonan leikkaus niin tosiasiallisesti se raha joka tähän tulee ei riitä ollenkaan

saada aktivointitoimia mutta kaikki muut jäävät ilman kysyisin oikeastaan koska tämä kohtaanto ongelma on vakava josta tässä salissa on puhuttu miten te turvaatte sen että tässä uudessa järjestelmässä työvoimapoliittinen koulutus kohdentuu työttömiin koska vos järjestelmässä suositaan nuoria opiskelijoita ja suositaan niitä joilla ei ole tutkintoa jolloin riskinä on että oppilaitokset eivät ota työttömiä opiskelijoiksi

nyt jos olisi hattu niin nostaisin sitä hattua työministeri lindströmille kun hän voimakkaasti puolustaa hallituksen yhteisiä päätöksiä kymmentä kohtaa tässä asiassa eikä erottele niistä mitään siinäkään tilanteessa kun meillä hallituspuolueiden edustajat tulevat puhumaan tänne jatkokehityksestä minulla on oma näkemys vähän semmoinen että jos se vain kokoomukselle sopii niin niin tämä leikkauselementti tästä aktiivimallista voidaan kyllä perua se ei ole sinisille mikään iso juttu

palaisin siihen keskusteluun kun täällä puhuttiin näistä pakkohaastatteluista aikaisemmin ja työttömien kyykyttämisestä puhuttiin siinä yhteydessä minä luen pienen kappaleen kansan uutisista selvityksen mukaan puolet katsoi määräaikaishaastattelujen auttaneen työllistymisessä siis puolet katsoo näin myönteiseksi nähtiin henkilökohtainen yhteydenotto te toimistoista saadun palautteen perusteella asiakkaat usein odottavat haastattelua ja valmistautuvat siihen kun puhuttiin työttömien kyykyttämisestä niin nämä haastattelut on koettu hyväksi haluaisin kyllä nähdä myöskin

puhemies kyllähän tämä työttömien kurituslaki tuo pahan mielen eilen sain semmoisen tilaston suomen ely keskuksilta joka pani vielä miettimään tasa arvonäkökulmasta miten miten nämä avoimet työpaikat kohtaantuvat pitkäaikaistyöttömiin ja työttömiin esimerkiksi varsinais suomen kohdalta etelä suomessa yleisemminkin on tarjolla kymmenelle prosentille työttömistä avoin työpaikka sitten kun mennään etelä savoon noin kuudelle

seitsemälle prosentille onhan tässä työttömätkin pantu jo lähtökohtaisesti täysin eriarvoiseen asemaan mitä sanotte ministeri lindström tästä sitten tietysti koulutusihmisenä omaehtoinen koulutus pitäisi nyt määräajaksi vähintäänkin vapauttaa sillä tavalla että sitä on tarjolla oikeasti halukkaille

puhemies kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri orpo totesi talouselämän haastattelussa että suomi tarvitsee maahanmuuttoa ja osin maahanmuuttoon liittyen hän ehdottaa palkanalennuksia henkilöille joilla on osaamisessa puutteita tämä koskee siis myös suomalaista työvoimaa nyt hallitus on saanut läpi aktiivimallin jossa heikennetään työttömien turvaa ja pakotetaan ottamaan mitä työtä tahansa vastaan myös sitä mikä ei kuulu omaan koulutuksen alaan silloinhan hakija ei ole siihen tarpeeksi pätevä joten nyt täältä kokoomuksen puolelta ehdotetaankin että häneltä voidaan leikata palkkaa laitetaan vaikka parilla eurolla tunnissa töihin ja haetaan sitten tukia loput

tuleeko tämä ensi vuonna sitten vastaan tämä on hienoa huomata että edustaja turunenkin on nyt huomannut kuinka tämä aktiivimalli on susi jo syntyessään ja on pelko tullut kun äänestäjät ovat antaneet kommenttejaan hyvä sanoa että on valmis perumaan kun tietää että kokoomus ei

puhemies edustaja turunen tuossa totesi että hän nostaisi hattua ministeri lindströmille tässä aktiivimalliasiassa ja niin teen myös minä koska minusta teidän asenteenne on juuri oikea tässä olette vienyt tätä asiaa eteenpäin vaikka sille on suuri vastustus mutta samanaikaisesti tiedostatte sen mahdolliset virheet ja myöskin sen että tätä mallia tullaan kehittämään sitä mukaa kuin siitä saadaan kokemuksia minusta se on erittäin hyvä asia mutta yksi kysymys ministeri lintilälle matkailualalta lähinnä tulee hyviä uutisia nykyään todella paljon se on menossa eteenpäin käsittääkseni teillä oli työryhmä jossa pohdittiin tätä kesälomien ja loma aikojen muuttamista ja siirtämistä vastaamaan paremmin muuta eurooppaa onko siitä jo joitakin tuloksia ja johtopäätöksiä nähtävissä

työ ja elinkeinojaosto teki erinomaista yhteistyötä puheenjohtaja kauko juhantalon johdolla ja yksittäisistä poiminnoista ehkä ilahduttavin liittyy siihen joka on on tämän mietinnön painopisteitä eli ulkomaalaisen osaavan työvoiman houkuttelemiseen suomeen valiokunnan mietintö on tässä hyvinkin velvoittava ja hyvinkin hyvinkin edellyttävä siltä osin että meille tulee muuten kaksituhattakolmekymmentä iso työvoimapula kun työvoimasta poistuu iso joukko ihmisiä jolloin meidän täytyy pystyä tehostamaan sitä ulkomaalaisten opiskelijoiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden suomeen houkuttelua myös sdpn

lausuma numero seitsemänkymmentäseitsemän kehottaa monialaisempaan yhteistyöhön koska tämä tarkoittaa sitä että se suomen houkuttelevuuden ongelma on se että esimerkiksi perheenjäsenille ei ole tarpeeksi täällä palveluita muilla kielillä miten ministeri lintilä ajattelitte vastata tähän vaatimukseen
tähän debattiin myönnetään vielä seuraavat vastauspuheenvuorot östman pirttilahti mustajärvi jaskari ja rinne sen jälkeen ministe rien vastauspuheenvuorot

puhemies jos me hetkeksi unohdamme tämän oppositio hallitus asetelman niin minä uskon että me kaikki täällä salissa haluaisimme että työllisyys lähtisi nousuun ja että kaikki työttömätkin löytäisivät työpaikkansa tässä tässä elämässä uskon että hallituksella on vilpitön pyrkimys pyrkimys ja tahtotila tähän suuntaan

pitkin syksyä me olemme käyneet keskustelua siitä miten työmarkkinat toimivat ja eivät toimi ja yhtenä ongelmanahan on se että monet yritykset eivät edes yritä saada työvoimaa työ ja elinkeinotoimistojen kautta koska se homma ei vain toimi siellä tämä työnvälitys jonka tulisi olla varsinaisesti heidän ykköstehtävänsä jostain syystä mättää en usko että se on pelkästään raha ja resurssikysymys se on ehkä myöskin asennekysymys onko tehty mitään tällaista markkinatutkimusta siitä miten voitaisiin kehittää parempaa parempaa palvelutasoa näissä
arvoisa herra puhemies pitää kiittää ministeri sanotaan proaktiivisesta toiminnasta elinkeinotoiminnan alalla on hyvä asia että myös tänne tulee kolmekymmentä miljoonaa lisää tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan tukemiseen kysyisin tässä samaa kyytiä millä tavalla sitten tätä niin sanottua normaalia kun yritystoiminta on käynnistynyt tuetaan vahvemmin investointeja ja ja aktivoidaan investointeja tällä hetkellä myös pk sektorilla ja myös mikrosektorin toiminnassa iso uudistus on tulossa myös sitten business finlandin osalta ja oikeastaan siitä tiedustelisin minkänäköinen on se kulminaatiokohta missä kohtaavat kuntien elinvoimapalvelut ja sitten

puhemies työttömien hyvä asiakaspalvelu ja niin sanottu aktiivimalli ovat varmasti kaksi eri asiaa minä en ole koskaan väheksynyt haastattelujen merkitystä täällä nimenomaan se työttömän ja virkailijan ensimmäinen haastattelutapahtuma on kaikkein tärkein sille pitää olla tarpeeksi aikaa kontaktin pitää toistua myöhemmin pitää olla varmuus siitä mitä on sovittu ja niiden sopimusten pitää velvoittaa myöskin viranomaista niin että jos työttömälle taataan koulutuspaikka se lupaus silloin pitää niin että työtönkin voi suunnitella oman tulevaisuutensa muutamaa kuukautta

todellakin mielenkiintoista keskustelua kun yritetään löytää jonkinlaisia kehittämismalleja minä sanon että suuri kysymys tässä on se minkä tulkitaan

se on se pointti siinä ei ole ollenkaan kysymys siitä että lähdettäisiin muuttamaan tätä mutta minä todellakin nostan kanssa ministeri lindströmille hattua mutta sitten se puoli mikä täyttää aktiivisuusseulan ja miten saadaan niitä työpaikkoja lisää esimerkiksi työvoimapalvelujen avaamisella niin kuin olisi kenties syytä olla erilaisia työnvälityspuolia jotta löydettäisiin ne piilotyöpaikat sillä puolella katsottaisiin minkälainen omaehtoinen koulutus siihen riittää mikä olisi se aktiivisuusseula miten me saamme työvoimakoulutusta kehitettyä miten me saamme oppisopimuskoulutusta kehitettyä itse tämä malli aktivointimalli on hyvä mutta se toinen puoli täytyy saada kuntoon eli nyt niille jotka eivät kerta kaikkiaan ymmärtäneet mitä tarkoitin tämä selventää

edustaja turunen laukaisi todellisen uutispommin siniset ovat valmiita luopumaan tästä viiden prosentin leikkauksesta se on erittäin tärkeä asia se on nimenomaan se mihin kohdistuu se kritiikki että on haluttu leikata aktiivisten työttömien toimeentuloa perusteetta nyt kysynkin kun edustaja turunen totesi äsken että se on kokoomuksesta kiinni jos kokoomus suostuu tähän tämä kokoomuksen malli hallitsee koko hallitusta kaikissa kysymyksissä tämä on käsittämätöntä ministeri lintilä te olette nyt täällä puolueenne edustaja mutta myös valtioneuvoston edustaja kysyn teiltä onko onko keskustapuolue valmis luopumaan tästä viiden prosentin leikkauksesta onko keskustapuolue valmis luopumaan tästä leikkauksesta vastustaakin arvoisa puhemies tässä on iso riski ihan aiheellinen kysymys täältä nousi esille onko seuraavaksi kysymys pakkopalkanleikkauksista sitä on ministeri orpo väläytellyt onko kysymys niin kuin kokoomuksen työelämäguru vartiainen esittää että romutetaan koko ylisitova työehtosopimusjärjestelmä

puhemies vahvasti mainittiin nimi ja siksi pyysin vastauspuheenvuoron ja täytyy katsoa ihan tarkkaan se mitä edellisessä puheenvuorossa sanoin kiitin lindströmiä siitä siitä kovasta puolustamisesta ministeri lindström ei tätä yhtä asiaa vaan

kokonaisuutta näitä kaikkia kymmentä asiaa joo kyllä totesin sen että omasta puolestani niin oma näkemykseni on että siniset voisivat luopua taisi olla tämä sanamuoto tämä on edelleen edelleen tämä näppituntuma mikä minulla on

nyt äänestetty niin että tässä jatkokehitystyössä jos vaikuttavuustulokset eivät ole riittäviä mielestäni tästä voidaan

saman verran ministeri lindströmille ja sitten tämä keskustelu menee poikki
arvoisa puhemies lyhyesti silloin eli lähdetään edustaja rinteestä aktiivimalli on hallituksessa yhteisesti sovittu ja hallitus seisoo tämän mallin takana tämä on yhteisesti hallituksessa sovittu ja kaikki puolueet ovat tämän takana sitten edustaja hautala akkuteollisuuden hankkeista niitä kohtaan on erittäin kovaa mielenkiintoa kansainvälisesti niitä

on paljon

ongelma

esitellään sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kolmannenkymmenennenkolmannen esittelyn suorittaa jaoston puheenjohtaja edustaja kankaanniemi

arvoisa puhemies ensiksi lämpimät kiitokset jaostolle ja arvoisille ministereille hyvästä yhteistyöstä syksyn aikana sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvion loppusumma on viisitoista miljardia euroa jaosto ja valiokunta lisäsivät siihen kahdeksan miljoonaa euroa ja kolmensadankuudenkymmenenyhden miljoonan euron kasvu johtuu muun muassa opiskelijoiden asumistukimuutoksesta ja valinnanvapauskokeiluista eräitä etuuksia muun muassa takuueläkettä nostetaan turvakotipaikkoja päihdeäitien hoitoa ja saattohoitoa lisätään sote uudistuksen valinnanvapauspiloteille osoitetaan sata miljoonaa euroa sen lisäksi mitä pääluokassa hyväksyttiin valiokunta korostaa että pilotit tulee suunnitella erityisen huolellisesti ja alueellisesti kattaviksi soten sähköiset asiakastietojärjestelmät eivät valiokunnan saaman tiedon mukaan ole valmiina vuoden kaksikymmentä alkuun mennessä siksi valiokunta korostaa rahoituksen pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyötä selkeää työnjakoa eri toimijoiden kesken valiokunta pitää tärkeänä että kansaneläkelaitoksen hallintoa asemaa ja valvontaa uudistetaan kelalla on uusia tehtäviä ja vastuita sen hoitamat etuusmenot ovat kasvaneet ja ovat nykyisin jo noin neljätoista miljardia euroa vuodessa arvoisa puhemies ympäristövaliokunnan esittämä sisäilmaongelmien tutkimuksen kliinisen yksikön perustaminen on sinänsä tärkeä hanke kun hallituksella on käynnissä kaksi samaan asiaan paneutuvaa ohjelmaa valiokunta katsoo että on syytä edetä harkitusti päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi sisäilmaongelmat ovat vakava asia monet sairaalat ovat luoneet omia eri tautiryhmien laaturekistereitä valiokunta pitää terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien pilottihankkeen valmistelua ja käynnistämistä ja lisää tähän tarkoitukseen yksi pilkku viisi miljoonaa euroa samoin valiokunta lisää tutkimussäätiölle kaksisataatuhatta hoitotyön tutkimukseen terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoisen tutkimuksen turvaamiseksi valiokunta lisää kuusi miljoonaa euroa valiokunta jatkaa kärkihankkeiden seurantaa ja korostaa niiden hyödyntämistä kunta ja terveysjaosto paneutui itsemurhien ehkäisyyn suomessa tehdään vuosittain yli yli seitsemänsataa itsemurhaa vaikka nuorten itsemurhat ovat vähentyneet on se yksi yleisimmistä viisitoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden kuolinsyistä valiokunta pitää tärkeänä että suomessa monien muiden maiden tapaan laaditaan itsemurhien ehkäisyohjelma jota muun muassa mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta ja who ovat suositelleet valiokunta lisää kolmesataatuhatta euroa tätä tarkoitusta varten valiokunta teki tarkistukset asumistuki ja perustoimeentulotukimäärärahoihin sen johdosta että asumistukilain osa asunnon normista luovuttiin valiokunta lisää rikosasioiden sovittelun kustannuksiin osoitettua määrärahaa viidelläsadallaviidelläkymmenellätuhannella eurolla sovittelu on tärkeä kehittämiskohde valiokunta on tyytyväinen rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan rahoitukseen mutta painottaa että riittävyys tulee turvata pysyvästi eduskunnan aiempien lausumien mukaisesti valiokunta pitää perusteltuna että sotainvalidien palveluissa kunnallisen laitoshoidon haitta asterajaa alennetaan kahdestakymmenestä prosentista viiteentoista tai kymmeneen prosenttiin

arvoisa puhemies kiitoksia jaoston puheenjohtajalle

todellakin sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksessä vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on viisitoista miljardia euroa joka on runsas neljäsosa valtion talousarviosta määrärahaesitys on noin neljäsataa miljoonaa euroa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaista talousarviota suurempi menojen lisäys aiheutuu muun muassa valinnanvapauskokeilusta ja tarvearvion muutoksista sekä aiempien päätösten kuten kilpailukykysopimuksen vaikutuksista vuodelle kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesityksessä huomio kohdentuu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon tämä näkyy muun muassa vähimmäismääräisten sairauspäivärahojen ja takuueläkkeen korotuksina perusturvan ensisijaisuuden turvaamiseksi suhteessa toimeentulotukeen nostetaan vähimmäismääräisen sairauspäivärahan vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan määrää tällä pyritään varmistamaan että tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen korotus lisää valtion menoja noin kahdeksalla miljoonalla eurolla arvoisa puhemies eläketurvaa parannetaan kohdentamalla takuueläkkeen ja siihen kytköksissä kytköksissä olevien etuuksien korotukseen kahdeksantoista miljoonaa euroa takuueläke nousee arviolta viisitoista euroa kuukaudessa myös nuorten kuntoutusrahaa sekä ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutuksen vähimmäismäärärahaa korotetaan osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi eläkettä saavan hoitotuen perustukea korotetaan seitsemäänkymmeneenyhteen euroon kuukaudessa mikä lisää valtion menoja kymmenen miljoonaa euroa matkakorvausten ja matkojen välitystoiminta uudistuu taksiliikenteen vapautumisen vuoksi ja siihen on varattu kahden miljoonan euron lisämääräraha sairausvakuutuksessa suurin euromääräinen muutos syntyy kilpailukykysopimuksen vaikutuksista sopimuksen mukaisesti työnantajien sosiaaliturvamaksun alentaminen ja pienituloisimpien palkansaajien maksurasituksen kevennys lisäävät määrärahatarvetta sadallakolmellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla kansaneläkelaitoksen toimintakuluja korotetaan viidellä miljoonalla eurolla joka kohdennetaan muun muassa perustoimeentulon etuuskäsittelyyn ja työttömyysturvan aktiivimallin toimeenpanoon työttömyysturvaan ehdotetaan kahden pilkku seitsemän miljardin joka on sataviisikymmentäkolme miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaisessa talousarviossa tämä aiheutuu pääasiassa työttömyysasteen ennustetusta alenemisesta työllisyyden lisäämiseksi käyttöön otettava aktiivimalli vähentää määrärahatarvetta stmn pääluokassa yhdeksän viisi miljoonaa euroa aktiivimallilla työttömiä kannustetaan ottamaan vastaan myös lyhytkestoista työtä tai osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin myös lyhyeksi aikaa työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrä vähenee seitsemästä päivästä viiteen päivään työttömyyden tarkastelujakso on kolme kuukautta ja kunakin tarkastelujaksona työttömyysturvaan tulee yksi kuukausittainen omavastuupäivä jonka voi välttää olemalla aktiivinen aktiivisuusvaatimus täyttyy jos on yhden viikon työssäoloehtoon luettavassa työssä tai yhteensä kahdeksantoista tuntia työssä tarkastelujakson aikana tai on viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa yritystoiminnan aloittamista työttömyyden aikana helpotetaan työllisyyden edistämiseksi lisäksi mahdollistetaan lyhytkestoinen opiskelu työttömyys etuutta menettämättä jolla edistetään ammatillisten valmiuksien parantamista ja yritystoiminnan aloittamista tukevia opintoja nämä muutokset lisäävät määrärahatarvetta kolmetoista pilkku viisi miljoonaa euroa ammatillisen kuntoutuksen kehittämiseen ja kriteerien uudistamiseen on varattu neljän miljoonan euron määräraha lisäksi palkkatuen määrärahaa korotetaan yhdellä miljoonalla eurolla
arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintamenomomenteille ehdotetaan satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa jossa
on huomioitu yhteensä yhteensä kolmen miljoonan euron säästötoimenpiteet hallinnonalan laitosrakennetta on kehitetty yhdistämällä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta sosiaaliturva asioiden muutoksenhakulautakunnaksi stean kautta jaettaviin avustuksiin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kohdennetaan kolmesataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa tässä on kasvua neljäkymmentä miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna veteraanien tukemiseen kohdennetaan satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa josta neljäkymmentäyksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen kuntoutusmäärärahat säilyvät vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaisen talousarvion tasolla kiitos arvoisa

arvoisa puhemies omalta osaltani totean että kävimme hallinnonalani osalta hyvän ja monisisältöisen keskustelun syyskuussa silloin kun budjetti annettiin tänne eduskuntaan kiitän valiokuntaa budjetin työstämisestä ja kiinnitän puheenvuorossani lähinnä nyt huomiota niihin muutamiin asiakohtiin jotka lähinnä täällä eduskunnassa ovat euromääräisesti lisääntyneet tai hallituksen oman täydentävän talousarvioesityksen pohjalta ovat muuttuneet ensinnäkin totean että pääosa täydentävän talousarvion määrärahamuutoksista johtui teknisistä tarkistuksista kun arviomäärärahamomentteja käytiin läpi merkittävin yksittäinen korotus esitettiin

suomi sata hengessä rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan johon hallitus esitti yhdeksän miljoonan euron korotusta ja siihen eduskunta on budjettimietinnön perusteella yhtymässä tämän aiheen ympärillä on vallinnut poikkeuksellisen suuri parlamentaarinen yhteisymmärrys myös siitä että jos rahat kesken vuoden loppuvat niitä täydennetään ja näin hallitus toimi se että rahat loppuivat on hyvä merkki se tarkoittaa sitä että kunnat ryhtyivät käyttämään palveluita veteraaneille niin kuin olisi ollut toivottavaa kaikkien kuntien osalta jo aiemmin hyvä että vihdoin nyt tällä veteraanien määrärahakorotuksella haluamme että kuntoutukseen ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin varatut määrärahat riittävät kuten totesin ja ennen kaikkea että kaikilla veteraaneilla olisi mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin

osa kohdentui stmn pääluokkaan ja kiitän siitä eduskuntaa valtiovarainvaliokunta päätti kohdentaa kolmensadantuhannen euron summan itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen kirjauksessa todetaan että ohjelmassa otetaan huomioon myös itsemurhan tehneiden tai sitä yrittäneiden läheiset tästä asiakokonaisuudesta haluan tuoda myös eduskunnan tietoon että samanaikaisesti sosiaali ja terveysministeriö rahoittaa käypä hoito suosituksen laatimista itsemurhien ehkäisyyn me tiedämme hyvin tässä salissa että suomen kehitys itsemurhien osalta on sinällään ollut myönteistä ja luvut ovat olleet laskussa edellisen parinkymmenen vuoden takaisen ohjelman myötä mutta silti me poikkeamme ikävällä tavalla muista pohjoismaista itsemurhien runsaudella ja kun todella on niin kuten eduskuntakin on sanonut että itsemurha tai sen yrittäminen koskettaa vahvasti myös omaisia pidän näitä päätöksiä hyvinä uskon että tällä stmn erillismäärärahalla ja lisäksi eduskunnan osoittamalla budjettirahalla me saamme aikaiseksi vaikuttavan kokonaisuuden arvoisa puhemies vielä yhtenä teemana nostan esiin saattohoidon saattohoidon kehittämiseen kohdennetaan ensi vuoden budjetissa hallituksen esityksestä miljoonan euron määräraha nostan esiin nyt summamääräisesti pieniä asioita mutta symbolisesti sellaisia joista olemme yhteisesti paljon tässäkin salissa keskustelleet totean että ministeriö julkaisi eilen suositukset saattohoidon ja palliatiivisen kipua kipua lievittävän hoidon yhdenvertaisesta saatavuudesta koko suomessa me käytännössä annoimme siis osaamis ja laatukriteerit sote järjestelmän kaikille eri tasoille toivottavasti jokainen tässä kokonaisuudessa otettava askel vahvistaa luottamusta siihen että hyvinvointiyhteiskunta takaa arvokkaan elämän lisäksi arvokkaan kuoleman lopuksi vielä arvoisa puhemies toteamus eräästä muutoksesta uuden sosiaali ja terveydenhuollon tietojenkäyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen perustaminen siirtyy tämä aiheuttaa myös budjettimuutoksen siltä osin että ensi vuoden vuoden budjetista tuohon perustamiseen varattu raha yksi pilkku kahdeksan miljoonaa nyt valitettavasti poistuu mutta siihen varaudutaan ensi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa kun laki eduskunnassa kaikkien toivomusten mukaisesti etenee ja ja saamme tämän uuden viranomaisen perustettua

nyt aloitamme debatin pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta
arvoisa

suuren pääluokan sisällä on tietysti suuri määrä rahaa ja silloin on hyvin tärkeää että se kohdentuu hyvin tarkoin niin että yhteiskunnan kipeimmät ongelmat voitaisiin saada helpottumaan tässä on tietysti meillä kova työmaa niin hallituksella kuin eduskunnallakin yksi tällainen polttava ongelma mielestäni on lääkekustannusten omavastuu jota on nostettu ja se aiheuttaa sairaille vähävaraisille ihmisille kipeitä ongelmia arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä

professori juho saaren työryhmän työ valmistumassa ja miltä se näyttää voidaanko siltä pohjalta saada sellaisia muutoksia jotka todellakin tähän

meillä suomessa elää noin yhdeksänsataatuhatta ihmistä köyhyys köyhyys ja syrjäytymisriskin piirissä hallituksen yleinen linja on valitettavasti ollut kuitenkin ensisijaisten etuuksien leikkaus leikkaus ja se on ajanut ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen piiriin samanaikaisesti suomen perusturvan taso on herättänyt huomiota myös kansainvälisesti euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut suomelle huomautuksia riittämättömästä riittämättömästä sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasosta nyt kysyisin teiltä molemmilta ministereiltä kun hallituksen selkeä linja on ollut heikentää ensisijaisia etuuksia ja siirtää ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen piiriin onko teillä ajatusta tai tai suunnitelmia siitä että te

nostaisitte näitä ensisijaisia etuuksia ettekä lähtisi heikentämään niitä kun tähän on kiinnitetty myös kansainvälisesti huomiota

puhemies kiitoksia ensinnäkin budjettiesityksen viidentoista euron korotuksesta takuueläkkeeseen samoin pienimmän peruspäivärahan korotuksesta siitä on tosi pitkä aika kun sitä on korotettu siinä tehtiin aivan uutta historiaa kiitos siitä sitten tästä professori saaren työryhmästä minäkin odotan että sieltä löytyisi ratkaisuja joilla voitaisiin kaikkein toimeentuloa toivottavasti jatkossa parantaa sosiaali ja terveysuudistuksesta sote uudistuksesta sanon sen että meillähän on valinnanvapaus jo tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan julkisessa erikoissairaanhoidossa eri hoitolaitosten välillä nythän ollaan tekemässä sitten valinnanvapautta niin että siihen tulee mukaan yksityinen sektori

puhemies sosiaali ja terveydenhuollon tutkimus on tärkeää tämän päivän tutkimus on tulevaisuuden hoitoa tutkimuksen perusteella voidaan kehittää sosiaali ja terveyspalveluita niin että hoito on vaikuttavampaa ja laadukkaampaa ja näin myöskin kustannuksia voidaan hillitä inhimillisellä tavalla valtiovarainvaliokunta teki lausuman että osana sote uudistusta on huolehdittava sote tutkimuksen määrärahoista ja kysynkin

joka kokoomukselle oli tärkeä myöskin hallituspuolueille budjettiin lisättiin yliopistotasoiseen terveydenhuollon tutkimukseen kuusi miljoonaa euroa hoitotyön tutkimukseen lisättiin määrärahoja ja myöskin valtakunnalliset laaturekisterit lähtevät nyt käyntiin eduskunnan vauhdittamana sinne tulee yksi pilkku viisi miljoonaa euroa eli vahvat panostukset tulivat eduskunnasta tutkimukseen mutta kysyn tässä vielä millä tavalla voisimme selkeästi määrittää tämän sote tutkimuksen myöskin eduskunnan jo käsittelyssä olevaan sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöön se puuttui muuten myös siitä viime kaudella

puhemies istuva hallitus lakkautti keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen vuoden kaksituhattakuusitoista alussa oli sitä mieltä että keliaakikko ei tarvitse tällaista tällaista avustusta nyt kuitenkin muutama viikko sitten korkein hallinto oikeus on on antanut päätöksen jonka mukaan täydentävässä toimeentulotuessa tulee huomioida gluteenittomasta ruokavaliohoidosta keliaakikolle koituneet erityismenot olen itse hyvin iloinen siitä että edes korkein hallinto oikeus on heikommassa asemassa olevien keliaakikkojen puolella ja ja on sitä mieltä että toimeentulotuessa nämä menot tulisi huomioida koska hoitamattomana hoitamattomana keliakia voi olla ihmiselle hyvin hyvin vaarallinen kysynkin nyt istuvilta ministereiltä mitä mieltä olette tuliko tehtyä hyvä päätös kun poistitte tämän keliakiakorvauksen tulisiko se sinne harkinnanvaraiseen osaan palauttaa miten nyt suhtaudutte tähän korkeimman hallinto oikeuden päätökseen olen ymmärtänyt että istuva

kuin linjaa omaa politiikkaansa arvoisa
puhemies olisin kiittänyt ministereitä työstä meille kaikille tärkeän soten eteenpäinviemiseksi jotta saataisiin se keväällä maaliin tässä budjetissa on paljon hyviä lisäyksiä nämä laaturekisterit ovat tärkeä asia nehän palvelevat potilaiden parempaa hoitoa siinä sairaalat ovat keskeisiä toimijoita mutta

nuorten itsemurhien torjuntaohjelma on toinen tosi tärkeä asia meillähän oli yhdeksänkymmentä luvulla erittäin menestyksellinen itsemurhien torjuntaohjelma ja tärkeintä oli se että se pohjautui tutkittuun tietoon tämän ministerin mainitseman käypä täytyy olla pohja myöskin tälle työlle olisin vielä kysynyt ministeriltä näistä valinnanvapauden piloteista joihin menee aika paljon rahaa ja joiden tarkoitus on palvella tätä sotea mitä näille piloteille kuuluu ja mikä on seuraavan kahden vuoden suunnitelma näissä

arvoisa puhemies hyvät ministerit en oikein edes osaa kuvailla miltä minusta tuntuu kun te ministeri mattila esittelette täällä nyt säästöjä joita syntyy tämän aktiivimallin hyväksymisen myötä viime yönä me olemme täällä todellakin yön pimeinä tunteina keskustelleet tästä aktiivimallista silloin täällä ei hallituspuolueen kansanedustajia salissa näkynyt nyt on paikalla sekä hallituspuolueiden kansanedustajia että myöskin ministereitä arvoisa ministeri mattila kyseessähän tässä on yksinkertaisesti työttömyysturvamenojen leikkaus neljällä pilkku kuudellakymmenelläviidellä prosentilla mutta tämä kohdentuminen tulee sattumaan kipeästi juuri niihin ryhmiin työttömiä jotka ovat muutenkin vaikeuksissa työllistyä

suomessa niiden ja runsaan luvun olen tyytyväinen siitä että olette tämän ehkäisyohjelman nyt laatimassa

puhemies edustaja sarkomaalle ihmettelen miksi hallitus ei omassa työssään arvosta tutkimusnäyttöä vaan mitätöi sen lainvalmistelutyössä lähes täysin minä arvostan tutkimusta ja kehittämistä ja siksi arvostan myöskin hallituksen kärkihankkeita mutta kärkihankkeissa on se ongelma että niiden verukkeella jäävät pysyvän rahoituksen puutteet joskus korvaamatta tämä on ministeri saarikolle olemme keskustelleet täällä aiemminkin salissa omais ja kotihoidon ja ministeri saarikko on todennut että niihin on käytetty niin ja niin paljon rahaa mutta omaishoitajat eri puolilta suomea kertovat ihan toista heidän tilanteensa on huonontunut kotihoidon työntekijät viestivät etteivät he jaksa enää kun kotihoito on ajettu niin huonoon jamaan kotihoidon kärkihankkeesta huolimatta mistä tämä ristiriita teidän mielestänne ministeri saarikko oikein

puhemies ihan nyt aluksi totean äsken puhuneelle kansanedustaja mäkisalo ropposelle että kyllä tämä hallitus arvostaa tutkimustyötä tutkimus on päätöksen perusta tutkimusnäyttöä käytetään käytetään kaikessa mahdollisessa hyödyksi mutta on aivan aivan selvää että tosiasiat tässä täytyy sanoa ja tässä nostin esille terveydenhuollon tutkimuksen yliopistotasoisen tutkimuksen sen taso on hallituksesta riippumatta laskenut se on erittäin vakavaa ja ja totesin että tämän hallituksen täytyy osana sote uudistusta löytää keinot joilla riittävä sote tutkimuksen määrä turvataan mutta ilokseni totean että

värderade talman suomessa syntyvyys on laskussa jo seitsemättä vuotta ja vanhemmiksi tullaan yhä myöhemmin nyt tarvitaan hallitukselta vahvaa perhepolitiikkaa ja varsinkin perheystävällistä politiikkaa väestöliiton perhebarometri pureutuu syihin miksi nuoret aikuiset lykkäävät lapsen hankintaa ja kaksi syytä nousee nousee erityisesti esiin taloudellinen epävarmuus ja kulttuurinen muutos joka kertoo että kaiken elämässä pitää olla valmiina ennen lasten hankintaa kulttuuriseen muutokseen liittyy vahvasti myös pelko työelämän ja perhe elämän yhteensovittamisen vaikeudesta ja kuormittavuudesta tärkein rakenteellinen uudistus perhemyönteisemmäksi yhteiskunnaksi on siis perhevapaajärjestelmän uudistus

herra puhemies sisäilmaongelmiin on keskitytty tässä lausunnossa ja nostaisin täältä esille sen että arvioidaan että sisäilmaongelmia on jo yli puolessa kouluista ja päiväkodeista siis sairastuneita tulee joka päivä lisää nyt tässä ei kuitenkaan mainita mitään siitä että käypä hoito rekisteri ei millään tavoin rekisteröi sisäilmaongelmasta syntynyttä sairautta sairaudeksi ja näin ollen nämä sairastuneet eivät saa korvausta olisin kysynyt ministeriltä missä vaiheessa on nyt tämän pienen asian korjaaminen sen ei tarvitse odottaa minkäänlaisten ohjelmien valmistumista vaan yksinkertaisesti pidetään huoli siitä että tämä saadaan sinne sairauksien joukkoon jotta sairastuneet ihmiset saisivat sairautensa hoitoon korvauksia

arvoisa

siinä on pitkä traditio ja itse asiassa sehän ei luokittele sitä onko se lääketieteellistä tutkimusta onko se hoitotyön tutkimusta se kattaa kaiken jolloin jolloin sinne tarvitaan resursseja tähän tarkoitukseen se ei ole myöskään toteutettua tutkimusta vaan se kattaa kaiken erikoissairaanhoidon yksiköt ja itse asiassa sitä tarvittaisiin paljon enemmän myös perusterveydenhuollon yksiköissä jolloin siinä kiinnitettäisiin huomiota nimenomaan siihen järjestelmätutkimukseen minkälaiset ovat meidän terveyspalvelujärjestelmämme tulokset kehittämisen osalta pitäisi analysoida tieteellisin keinoin sitä onko uudesta toimintatavasta näyttöä onko se vaikuttavampi kuin varhempi monta kertaa nyt nyt me ajattelemme vain että se on lääketieteellistä tutkimusta ja nimenomaan huipputeknologian tutkimusta tarvitaan nimenomaan laaja näkemys tähän ja itse asiassa koulutus erikoistuminen siis erikoislääkärikoulutus ja tutkimus liittyvät yhteen

arvoisa puhemies edellistä työ ja elinkeinoministeriön pääluokkaa käsiteltäessä kuultiin uutinen kolme tuntia sen jälkeen kun täällä hyväksyttiin tämä työttömien kyykyttämismalli tämä aktiivimalli ja se viiden prosentin leikkaus sinisten eduskuntaryhmä ilmoitti edustaja turusen suulla että he ovat valmiit luopumaan tästä leikkauksesta he ovat valmiit luopumaan tästä viiden prosentin leikkauksesta yritin kysyä ministeri lintilältä olisiko keskustapuoluekin valmis luopumaan tästä nimittäin tuossa äsken turusen puheenvuorossa todettiin että jos kokoomus sallii niin ollaan valmiit luopumaan tästä jos kokoomus sallii kysymys on siitä että siniset ovat valmiit luopumaan viiden prosentin leikkauksesta jos kokoomus sallii nyt kysyn ministeri saarikolta oletteko te valmiit luopumaan tästä viiden prosentin leikkauksesta käsittämättömästä epäoikeudenmukaisesta leikkauksesta työttömiä aktiivisia ihmisiä kohtaan jotka haluavat päästä

herra puhemies perussuomalaiset nostivat valiokunnan vastalauseessa esiin juurikin tämän itsemurhien ennaltaehkäisyohjelman ja on hienoa että se tulee nyt sitten valmiiksi nostin varusmiesten itsemurhat viime kaudella esiin ja toivon että myös heidät huomioidaan samalla kysyn ministeri pirkko mattilalta missä vaiheessa sotilas ja tapaturmalainsäädäntö mahdollisesti etenee eduskunnassa lastensuojelussa kannan suurta huolta siitä kuinka saamme resurssit riittämään ja myös vanhustenhoidosta ja siihen liitän tämän saattohoitoasian hienoa että sinne tulee resursseja se on hyvä asia mutta kannan toki huolta sitten osaamisesta siellä työkentällä kun samalla hoitajamitoitusta on muutettu ja myös kouluttamattomat henkilöt voivat toimia kentällä millä tavalla tämä yhtälö saadaan toimimaan että siellä on sitten oikeasti sitä ammattitaitoista ja osaavaa porukkaa

arvoisa herra puhemies hallituksen oma selvitys sisäisen turvallisuuden strategiasta nosti esille että suomessa kaikkein suurin sisäisen turvallisuuden uhka on kasvava eriarvoisuus se että kansa jakautuu menestyviin menestyviin ihmisiin ja häviäjiin kun katsoo hallituksen toimenpiteitä ennen kaikkea kelan maksamien etuuksien kuten peruspäivärahan takuueläkkeen ja vammaisetuuksien jäädyttämistä ja kuinka arvoisa ministeri saarikko näkee tavoitteen ja toimenpiteiden välisen suhteen ja kuinka näette että nämä hallituksen omat toimenpiteet vaikuttavat tähän kasvavaan eriarvoisuuteen jonka hallitus on tuonut myös sisäisen turvallisuuden osalta esiin

toinen kysymys minkä edustaja rinnekin toi tässä esiin tämä työttömien aktiivimalli tarkoittaa keppiä ja sillä pelottelua kysynkin ministeri mattilalta suoraan olisiko järkevämpää katsoa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista kansalliseen tulorekisteriin ja hylätä tämä aktiivimalli ja tehdä semmoinen tulorekisteriin perustuva uusi kannustinmalli joka ei

arvoisa puhemies onhan se totta että sosiaaliturvaankin on kohdistunut leikkauksia eikä se meistä kenestäkään tunnu mukavalta mutta pitää muistaa että kaikkein köyhimmille pienituloisimmille ja vähäosaisimmille on jo tulossa helpotusta esimerkiksi pienimpiä sairausvakuutus ja äitiyspäivärahoja ollaan korottamassa yrittäjän omavastuupäivät ovat vähentyneet yhteen huoltajakorotus tulee opintotukeen ja aikaisempia päätöksiä muun muassa omaishoidon tukeen on panostettu yle vero on poistettu pienituloisimmilta takuueläkkeitä on korotettu mutta toimeentulotukea joka on se viimesijainen tuki ei ole eurollakaan pienennetty arvoisa puhemies on tärkeää myös muistaa mitä ministeri tuossa äsken totesi että itsemurhien ehkäisyohjelma on tulossa ja saattohoitoon on tulossa laatukriteerit ja perhevapaauudistuskin on tulossa kyllä nämä ovat hyviä uudistuksia

päihdeongelmaisten palvelujen saannissa on valitettavan paljon ongelmia hoitoon ei aina pääse vaikka olisi suuri tarve ja omaa haluakin päihdeongelmat tulevat todennäköisesti kasvamaan kun kaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajaa nyt päätettiin nostaa asiantuntijamielipiteiden vastaisesti kun alkoholin kulutus kasvaa niin silloin yleensä päihdehaitatkin kasvavat

hoitoon pääsyn parantamiseksi

arvoisa puhemies valtioneuvoston kanslian aika tuoreen raportin mukaan asiakaslähtöisyyden toteuttaminen uusissa sote palvelurakenteissa tarkoittaisi sitä että myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden työtä jaetaan uudelleen eri arvioiden mukaan noin viisitoista viiva kaksikymmentä prosenttia esimerkiksi lääkärille menevistä potilaista voitaisiin siirtää sairaanhoitajien vastaanotolle sairaanhoitajat voisivat ottaa enemmän vastuuta esimerkiksi pitkäaikaissairaiden seurannasta lisäksi on todettu että tietysti sitten tämä sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta minä tiedustelisinkin ministeriöltä missä vaiheessa ovat nämä uudet uudet ohjeet tähän rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyen tällä hetkellä runsas kolmesataa sairaanhoitajaa on suorittanut tämän koulutuksen ja varmaan tulevassa sotessa tämä olisi erittäin tarpeellista

arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan kiittää hallitusta siitä että tämä veteraanien tukeminen on on saatu vietyä valtakunnassa sille tasolle että myös veteraanijärjestöt ovat ilmaisseet siihen tyytyväisyytensä kunta ja terveysjaostossa ja valtiovarainvaliokunnassa sitä kautta panostettiin moniin kipukohtiin ja esimerkiksi juuri tämä terveydenhuollon tutkimus on sellainen asia joka joka vaatii panostusta kahdessakymmenessä vuodessa määräraha on tippunut yhdeksästäkymmenestäyhdestä miljoonasta eduskunnan kuuden miljoonan lisäyksenkin jälkeen kahteenkymmeneenyhteen miljoonaan eli todella isosta summasta on kysymys terveydenhuolto tarvitsee myös tutkimustoimintaa mutta arvoisa puhemies haluan painottaa tässä yhteydessä vielä tätä itsemurhien ehkäisyohjelmaa se on myös hallituksen ohjelmissa ja kärkihankkeissa mutta eduskuntana haluamme panostaa tuohon asiaan pienellä määrärahalla ennen kaikkea jotta myös järjestöt saadaan tätä ohjelmaa tekemään yhdessä ja ministeriöiden kanssa se on monelle ihmiselle todella hengen arvoinen kysymys

arvoisa puhemies tähän sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaan ja varsinkin sen tulevaisuuteen kohdistuu aikamoisia paineita täällähän monesti on keskusteltu tavoitteesta hillitä tuota kustannusten nousua nousua terveydenhuoltopalveluissa tällä kolmella miljardilla nyt sinne ensi vuosikymmenen loppuun mennessä nyt sitten kun tässä muutaman päivän lueskellut noita lausuntoyhteenvetoja tästä hallituksen viimeisimmästä valinnanvapauslainsäädännöstä ja katsonut varsinkin mitä kuntakenttä on ollut mieltä juuri siitä pystytäänkö tällä uudistuksella saavuttamaan tämä kolmen miljardin kustannustennousun säästö niin ainoastaan yksi kunta oli sitä mieltä että tällä hallituksen esityksellä on mahdollisuus saavuttaa hallituksen tavoite toinen kunta oli sitä mieltä että kyllä pääosin kaikki muut olivat sitä mieltä että tämä hallituksen esitys ei johda niihin tavoitteisiin mitä hallitus on asettanut ehkä tästäkin olisi mukava kuulla nyt ministeriltä millä tavalla näihin palautteisiin nyt suhtaudutaan

arvoisa herra puhemies eduskunnassa tämän hallituskauden alussa hallituspuolueet yksissä tuumin päättivät avustaa eri järjestöjä niiden hyvän työn tekemisessä ja muun muassa ruoka apujärjestöt saivat tänä vuonna miljoona euroa avustusta tässä täytyy hallituksen jäsenille muistuttaa miten hyvää tämmöisellä työllä tehdään edustaja sarkomaakin tietää kun istuu tuolla jaostossa

joka tänä vuonna on mennyt jakoon vaikuttaa sadallayhdellä paikkakunnalla sataanseitsemäänkymmeneenyhteen ruuanjakopisteen kautta kolmeen miljoonaan asiakaskontaktiin vuodessa he jakavat yhdeksän miljoonaa kiloa ruokaa elikkä kolme pilkku kuusi miljoonaa ruokakassia ja kolmesataaviisikymmentätuhatta lämmintä ateriaa nyt kuitenkin perussuomalaisten puolueen ryhmän hajottua hallitus päätti lopettaa tämän avustuksen näille järjestöille ja minä olen suruissani siitä koska stea on sanonut että tämä avustustyö ei kuulu myöskään heidän toimialueellensa että hekään eivät halua sitä millään tavalla tukea eli voivatko ministerit millään tavalla tehdä jotain ohjelmaa jotta voitaisiin näitä köyhiä muistaa nyt varsinkin näin joulun alla muillakin kuin voivat jatkaa tätä erinomaista työtä tulevaisuudessakin ensi vuonna
arvoisat edustajat tässä debattivaiheessa myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille niinistö zyskowicz salonen ja jarva ja sen jälkeen ministereille vähän pitemmät vastauspuheenvuorot

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollossa ja sitten myös ihmisten osallisuudessa olennaista on pitää huolta siitä että ihmiset voivat itse olla aktiivisia ja olla osallisia yhteiskunnassa ja torjutaan ongelmia ennalta eikä vasta sitten jälkikäteen se että universaalit palvelut ovat kunnossa varmistaa sen että meillä on myös vähemmän kustannuksia kun ihmiset pysyvät osallisina sen takia kysyisinkin miten hallituksen ministereinä näette hallituksen politiikan nyt tässä tuli esille se että sinisten eduskuntaryhmä voisi olla valmis perumaan tämän siinäkin näen että se riski syrjäytymisestä ja ulkopuolisuudesta kasvaa jos ihmisiltä leikataan täysin riippumatta heidän omasta aktiivisuudestaan työnhaussa jopa viisi prosenttia sosiaaliturvasta köyhyystutkijat sanovat että tämä ulkopuolisuuden ja häpeän tunne on se joka lamaannuttaa ihmisiä ja tämä lisää juuri sitä tunnetta miten te näette nämä kysymykset samoin keliakia diabeteskorvausten leikkaukset muut leikkaukset ovat heikentäneet eniten sairastavien ihmisten asemaa miten heidän osallisuuttaan voidaan parantaa näiden leikkausten

arvoisa herra puhemies täällä muun muassa edustajat rinne ja ville niinistö kiinnittivät huomiota tähän aktiivimalliin ensinnäkin on korjattava edustaja niinistön väärä väite kun hän sanoi että tätä työttömyysturvaa leikataan täysin riippumatta asianomaisen omista tekemisistä näin ei tietystikään ole

kaikki suhtaudumme siihen sillä tavoin avoimin mielin että jos vuosien saatossa käy ilmi ettei ollut tavoiteltuja vaikutuksia niin totta kai kaikki olemme valmiit arvioimaan asiaa uudelleen
myönnän tässä vaiheessa

puhemies ensistäänkin tämä aktiivimalli kuuluu tuohon temin luokkaan josta äsken keskusteltiin ja siinä yhteydessä sanoin että mielestäni siniset voisivat luopua tämän aktiivimallin tästä leikkausosasta jos se vaan kokoomukselle kelpaa tämän sanoin sen jälkeen kun edustajat kauma ja jaskari olivat tässä salissa pitäneet aika arvostelevan puheenvuoron

mutta mitä tulee tähän edustaja niikon aikaisempaan puheenvuoroon niin täytyy todeta että perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisella ei ole mitään tekemistä ruoka avun kanssa tai siihen satsattavien rahojen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa eli se oli aika kaukaa haettu

arvoisa puhemies mitäköhän se edustaja turunen oikein äänesti tuossa muutama hetki sitten olleessa äänestyksessä eihän päätöksenteko voi olla sellaista että asioista ei oteta etukäteen selvää ja mietitä miten haluaan toimia vaikuttamisen paikka on siellä hallituksessa ennen äänestystä ei sen jälkeen kun on äänestetty tulla tulla tänne tänne näin sanomaan tämä on kyllä ihan pöyristyttävä asia koko valinnanvapaus on sellainen sotku että siitähän ei nyt kukaan ota enää mitään selvää mutta se mistä ollaan positiivisena puhuttu on ict sotedigi ja nämä valinnanvapauspilotit tai pilotit jotka sinne ovat tulleet kuitenkin huolta on molemmista kannettu esimerkiksi ictn osalta keskeinen viesti mikä sieltä nyt tulee on tämä liian tiukka aikataulu

arvoisa puhemies tässä on paljon keskusteltu tietysti alkoholilain tuomista seurauksista viime päivinä tietysti tästä aktiivimallista myöskin ja oikeastaan nämä kaikki kytkeytyvät sillä tavalla yhteen että kun on pitkään itse elänyt tuolla työttömyyden hyvin pitkään vaivaamalla alueella pohjois suomessa niin on nähnyt sen että ihmisille ei ole ollut tarjolla apua työttömiin ei ole oltu henkilökohtaisesti yhteydessä riittävällä tavalla palvelut ovat karanneet kauas ei ole ollut vaihtoehtoja käyttää sitä työttömyysturvaa eri eri tavoilla itsensä työllistämiseksi tai työpaikan hakemiseksi nyt näitä keinoja on lisätty on erityisen tärkeää ollut esimerkiksi noitten haastattelujen mukaan tuominen on tullut palautetta paljon työttömistä ollaan kiinnostuneita ja näitä keinoja pyritään lisäämään tämä aktiivimalli on on sellainen tapa että maksimitaso tämän työttömyysturvan osalta voidaan säilyttää kun edelleen pysyy palveluissa mukana on tärkeätä että näitä keinoja lisätään myös eduskunta velvoitti hallituksen tätä seuraamaan olisin kysynyt vielä näistä

neljän minuutin vastauspuheenvuorot ja sen jälkeen täällä nousseet monet

tiedätte varmasti sen itsekin että kaksituhattakuusitoista pääministeri sipilän hallitus nimesi valtiosihteeri martti hetemäen vetämään kolmikantaista työryhmää jonka tehtävänä oli laatia yksi yhteinen esitys työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyyden keston lyhentämiseksi sieltä on tullut aktiivimalli ja sieltä ovat tulleet ne luvut ne eivät ole tulleet päästäni vaan ne ovat arvio tämän työryhmän työstä edustaja juvonen te kysyitte näin ymmärsinkö oikein voidaan tarkistaa varmasti myöskin miten sotilastapaturmalaki etenee eduskunnassa tämä varmaan lienee vain eduskunnan asia en en voi sanoa siitä ministerinä miten se eduskunnassa etenee sitten tuli kysymyksiä lääkekustannuksista lääkemenoista juho saaren työryhmästä joka tekee hyvää työtänsä se on tietysti pääministerin asettama työryhmä lisäisin tähän nimenomaan heikki ruskoahon vetämän työryhmän lääkekorvauksiin ja lääkeasioihin paneutunut työryhmätyö ja joka on toiminut aivan asianmukaisesti olen saanut sieltä väliraportin ja molemmilta on mielestäni lupa odottaa ratkaisuja ja tuloksia siihen miten lääkekustannuksia saadaan hillittyä edustaja kiljunen te kysyitte tästä sosiaalisten oikeuksien komitean huomautuksesta joka on koskenut suomea siitä totean suomen vastauksen että tämä tarkastelunäkökulma on erilainen siihen perusturvaan eli komitea on arvostellut myös muiden pohjoismaiden perusturvan riittävyyttä ja niidenkin osalta ovat nousseet esille pohjoismaisen pohjoismaisen järjestelmän erityispiirteet toisin sanoen se että toimeentulotuen eri osat muut etuudet ja palvelut muodostavat kokonaisuuden ei pelkästään yksittäinen etuus mutta toki suomi

korvauksen osalta mistä korkein hallinto oikeus on antanut päätöksen suhtaudun tietysti edustaja alanko kahiluoto aivan nöyrästi siihen mitä korkein hallinto oikeus on päättänyt totean vain että jokaisella on mielestäni suomessa oikeus sairauksien turvalliseen ja asianmukaiseen hoitoon ja työ niiltä osin sitten myöskin jatkuu edustaja laukkanen te kysyitte tästä tautiluokituksesta kiitoksia teille olemme käyneet tästä asiasta hyvän ja kattavan keskustelun toivon todella että asia näiltä osin etenee toivomaamme suuntaan suunnan vauhtia en osaa tässä vaiheessa arvioida mutta on on tärkeää että kansalaisia ei jätetä yksin

vielä tuli kysymyksiä perustoimeentulosta ja ja siitä mitä tämän hallituksen linja ylipäätään on ollut edustaja keränen piti rakentavan puheenvuoron siitä kuka näistä säästöistä nyt erityisesti voisi olla tyytyväinen ja hyvillään mutta en aivan allekirjoita myöskään sitä etteikö tässä olisi tehty toimia siinä että perusturvaa on pyritty parantamaan viittaan tässä myöskin takuueläkkeen korotukseen näitten pienempien päivärahojen nostamiseen kuntoutusrahojen nostamiseen ja

tässä on hallituskautta myöskin jäljellä toivon että yhdessä voimme edistää suomalaisten hyvinvointia
ministeri saarikko sama neljä minuuttia
arvoisa puhemies kiitos laaja alaisesta sote poliittisesta keskustelusta tunnistin itselleni seitsemäntoista kysymystä ja vastaan niihin mihin ehdin juho saaren työryhmään kollega mattila viittasi me olemme saaneet hallituksena työryhmän väliraportin ja korostan että tämän laaja alaisen asiantuntijaryhmän tarkoitus ei niinkään ole miettiä mitä etuuksia lisäämällä me saisimme lisää hyvinvointia vaan nyky yhteiskunnan puitteissa

käytetyn puheenvuoron huolen suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisesta sataprosenttisesti siksi tuo tärkeä työ uudella modernilla otteella on on arvokas ja ja keväällä saamme siitä tuloksia edustaja edustaja kiljunen viittasi ensisijaisiin etuuksiin ja huomatukseen suomelle tästä on hyvä kuitenkin aina kertoa koko totuus euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea tarkastelee toimeentulon määrää vain työmarkkinatuen perusosan ja asumistuen laskennallisen keskiarvon perusteella eikä ota huomioon toimeentulotukijärjestelmäämme viimesijaisena etuutena eikä toisaalta esimerkiksi palvelujärjestelmäämme voimakkaasti subventoitu eli toimeentulonäkemys on kokonaisuus ja tällä puheenvuorolla en tarkoita kiistää sitä että yhteiskunnassamme on monia alle köyhyysrajan eläviä ihmisiä joiden toimeentulon taso on liian heikko mutta haluan todeta että on on mielekkäämpää puhua tilastoista ja eurooppalaisesta kontekstista kokonaisfaktoilla

sosiaali ja terveysministeriöllä on yhteistyöhanke osaamisella soteen laaja alainen asiantuntijaryhmä jonka väliraporttia odottelemme mitä ammatteja tulevaisuuden sote pitää sisällään miten uusi sote järjestelmä evaluoi itse itseään ja vaikuttavuuttaan tämä koko kokonaisuus pitää ottaa haltuun ja opetusministerin kanssa olemme käyneet keskustelua myös siitä pitäisikö sote lakia tarkentaa pykälissä tutkimustyön osalta ja niin ikään käsittelyssämme ovat harjoittelukorvaukset jotka ovat nyt eri koulutusasteilla ja eri ammattinimikkeissä hieman erilaiset jos ajatellaan vaikka ammattikorkeakoulu tai yliopistotutkintoja

tehnyt päätöksen palvelusetelikokeilun laajentamisesta eli nykylain puitteissa jo olemassa olevia hankkeita vaikkapa jyväskylässä ja keski uudellamaalla on päätetty laajentaa sekä alueellisesti että sisällöllisesti ja otimme myös muutamia uusia alueita palvelusetelikokeilun piiriin mitä tulee valinnanvapauspilotteihin jotka ovat euromääräisesti ja volyymiltaan järeämmät niiden haku avautuu nyt vuoden alkuvaiheilla siten että ne astuisivat voimaan ja käytäntöön uuden lain aloittaessa ja olisivat osa sitä valinnanvapauden vaiheistusta

on sama meidän pitää tietää onko lisärahat joita hallitus tarkoitti omaishoitoon ja perhehoitoon aidosti kunnissa kohdennettu omaishoitajien parhaaksi edustaja rehn kivi tiedustelitte sitä onko hallitus halukas perhevapaajärjestelmän rahoittamiseen ikään kuin paremmaksi paremmaksi ja perheille perheille sopivammaksi mallin pitää olla lapsi ja perhelähtöinen tuota arviota tuen mutta totean samalla että perhevapaajärjestelmän suurin rahoittaja on työtulovakuutus työnantajat ja työntekijät maksuillaan ja sieltä pitää löytyä myös liikkumavaraa

herra puhemies ministerit eivät ottaneet kantaa mutta me jatkamme kysymistä nimittäin mitä tulee lex lindströmiin tähän työttömien kurjistamis kyykyttämismalliin niin on hyvä että sinisiltä löytyy edustaja turunen omatunto kolme tuntia äänestyksen jälkeen tosin olisi ollut viisaampaa miettiä sitä ennen mutta hyvä näin nyt me olemme kysyneet täällä kun edustaja turunen kertoi että sinisille sopii että tämä leikkaus peruutetaan mitä sanoo kokoomus koska siniset sanoivat että

mikäli kokoomus suo mitä sanoo kokoomus no me tiedämme mitä kokoomus sanoo tämähän on kokoomuksen ideologinen malli mutta nyt siellä istuu kaksi ministeriä sinisten ministeri ja keskustan ministeri ministeriaitiossa löytäisittekö te samalla tavalla omantunnon ja toteaisitte että loputtomiin kokoomus ei voi viedä ideologiallaan tätä hallitusta voisitteko harkita tätä turusen esitystä ja peruuttaa leikkauksen

arvoisa puhemies kuten edustaja viitanen sanoi niin se on hauskaa että se vastuuvapaus ja omatunto löytyy muutama tunti äänestyksen jälkeen tässä on ollut puheenvuoroja tämän aktiivimallin ympärillä ministerikin on tuskaillut tämän kanssa ja sanonut että tämä on pakko tuoda no jokainen voi tietysti tästä nyt sitten vetää ne johtopäätökset mikä on tämän puolueen painoarvo hallituksessa jos kerran kaikki on vähän niin kuin pakko pakko tuoda olisin tästä muistuttanut vielä että lokakuussa viime vuonna heikki hursti ilmoitti mediassa että yksi puolue teki sen mitä muut ovat vuosikausia lupailleet ja hän kiitti perussuomalaisia siitä että näitä ruoka apuja heille tuli tässä olivat aktiivisina henkilöinä toimi kankaanniemi ja ville vähämäki he ovat perussuomalaisissa ja nyt kun perussuomalaiset eivät ole hallituksessa niin kuten edustaja niikko sanoi ne ovat nyt lakanneet näinkö on

herra puhemies täällä on todettu että

maakunnissa suurin toive eduskunnan ja hallituksen suuntaan on se että älkää te tyrikö me olemme valmiit ottamaan soten ja maakuntauudistuksen vastaan me olemme tehneet siellä töitä jo kohta kaksi vuotta asian eteen näin se asia on että me haluamme tämän uudistuksen nyt maaliin täällä nostettiin jo ikäihmisten omaishoitajien kärkihanke esiin haluaisin kysyä ministeriltä lasten nuorten ja perheiden palvelujen muutosohjelmasta tuohan huipentuu itse asiassa tulevana vuonna tuo muutosohjelma ja se on juuri sitä arkista työtä jossa näitä uusia sote palveluja suomeen muodostetaan tehdään uusien hankkeitten ja muutosagenttien kautta tuota työtä mitä tuolle rintamalle kuuluu minkälaisia terveisiä haluaisitte kertoa lape muutosohjelmasta

arvoisa herra puhemies jätän edustaja zyskowiczille näistä kysymyksistä joita esille on tullut itse haluan antaa kiitosta tästä veteraaniasiasta olen erittäin tyytyväinen että ministeri saarikko teidän johdollanne on nyt huolehdittu siitä että jokainen kunniakansalaisemme saa riittävän hoidon ja hoivan elämänsä viimeisinäkin vuosina ehtoopuolella pidän hienona sitä että nyt sitä rahaa ei ole tarvinnut käydä täällä anelemassa ja pyytämässä vaan te olette aina tuonut lisäbudjetin siinä

nuorista jotka ovat nyt suorittamassa asepalvelusta tai muissa näissä tehtävissä niin

arvoisa puhemies täällä puhuttiin siitä millä tavalla maakunnissa sotea odotetaan ja kuinka siihen luotetaan kunnissa on vähän erilainen meininki kuin maakunnissa täällä keskustelun aluksi pidetyissä ryhmäpuheenvuoroissa omassa ryhmäpuheenvuorossani lainasin suoraan muutamaa vastausta jotka suomen kokoomusvetoisin kaupunki espoo antoi tästä valinnanvapauslakiuudistuksen uudesta versiosta kaikki keskeiset vastaukset jotka koskivat valinnanvapauslain ja sote uudistuksen tavoitteita säästetäänkö rahaa ei paraneeko integraatio ei ja monet muutkin olivat erittäin tyrmääviä uskon että monesta kunnasta on tullut hyvin samantyyppisiä kannanottoja ja vastauksia näihin kysymyksiin mitä ministeri arvelette kuinka radikaaleja ja suuria muutoksia valinnanvapauslakiin täytyy tehdä näiden kuntien kriittisten lausuntojen

puhemies olen hyvin iloinen siitä että että tämä kolmensadantuhannen euron määräraha tulee tähän itsemurhien torjunnan ohjelmaan mutta suuri huoli koskee kentällä tällä hetkellä sitä milloin hallitus alkaa valmistella tätä monikanavaisuuden vähentämistä vähentämistä ja mitä siinä yhteydessä tapahtuu kelan psykoterapiamäärärahoille joitain vuosia sitten eduskunta sääti lain että että kelalle kuuluu velvollisuus järjestää psykoterapiaa ja kesken vuoden ei saa vedota siihen että rahat ovat loppuneet vaan kelalla on velvollisuus järjestää terapiaa eli kysymys kuuluu jos nämä kelan määrärahat siirtyvät sinne soten kassaan maakunnille niin häviävätkö ne ne sinne soten loputtomaan kassaan ja säilyvätkö edelleen tällaiset kriteerit kuin tällä hetkellä on kelan määrärahassa ja tulevatko maakunnat olemaan keskenään sitten

hyviä puheenvuoroja käytetty ja valitettavasti en itse alkuun päässyt en tiedä kysyttiinkö jo mutta haluaisin kysyä nyt tähän alkoholilakiuudistukseen liittyen on hyvä että itsemurhien ehkäisyohjelmaa viedään eteenpäin mutta mutta mitenkä ovat nämä resurssit nuorisotyöhön päihde ja mielenterveyshuoltoon turvakotitoiminnan ylläpitämiseen ensihoitoon ja niin edelleen meillä on monia aloja joilla on jo nyt valtava resurssipula ja alkoholilakiuudistuksen myötä tarve

ja kysyntä näille toiminnoille tulee kasvamaan mitenkä käytännössä olette ajatelleet että näitä eri aloja resursoidaan sitten vielä se että kun meillä pitäisi olla kärkenä että me ennaltaehkäisemme ei vain oikea aikainen hoito ja apu vaan myös ennaltaehkäisy näissä päihdehaitoissa niin millä tavalla ministerit aikovat tarttua tähän asiaan jotta saataisiin haitat minimoitua mahdollisimman hyvin

mutta ei ole vastausta tullut käännän tämän toisinpäin nyt on kysymys stmn pääluokasta ja lisääntyvätkö tässä nyt sitten toimeentulotukimenot merkittävästi tämän uuden rajauksen myötä kun aktiiviset ihmiset jotka pyrkivät töihin tai palveluihin eivät niitä saa ja sitten heidän tulojaan leikataan nyt kun täällä on siis käynyt selväksi että sinisten eduskuntaryhmä on valmis luopumaan tästä rajoituksesta mahdollisimman pikaisesti jos ymmärsin oikein kuitenkin niin että jos kokoomus on valmis luopumaan tästä siis jos kokoomus on valmis luopumaan tästä niin tämä näyttää nyt selkeästi siltä että kokoomus on se puolue joka näitä hyvin kovia markkinamallisia juttuja on tuomassa tänne eduskuntaan jatkuvasti hallituksen

arvoisa puhemies no ihan nopeasti sanon tähän keskusteluun että tietenkin tässä mennään pikkuisen aikaisemmin ei sinisten eduskuntaryhmä ole tästä päätöstä tehnyt minä olen kyllä oman kantani tässä asiassa ilmoittanut mutta minä yhdyn näihin edustaja outi alanko kahiluodon kiitoksiin hallitukselle näistä itsemurhien ehkäisyohjelman panostuksista tämä on äärimmäisen tärkeä juttu ja tässä olisi minun mielestäni pikkuisen enemmän vielä tutkittavaa kysynkin ministeriltä otetaanko tässä itsemurhien huomioon myöskin tutkinta tässä joku aika sitten esillä nimenomaan maanviljelijöitten itsemurhat ja ja siinä yhteydessä sitten käytiin sitä keskustelua ovatko maanviljelijöitten ja nimenomaan nuorten maanviljelijöitten piirissä lisääntyneet itsemurhat minä yritin sitä selvittää sitten tilastokeskuksesta ja ja tilastokeskus ei tilastoi ammattiryhmittäin kysynkin ministeriltä nyt kun tätä itsemurhien ehkäisyohjelmaa tehdään hoidetaanko tämä tilastointi siinä yhteydessä myöskin mahdollisimman kattavasti niin että tämä ongelma tunnetaan

arvoisa puhemies saattohoidon ja erityisesti laadukkaan saattohoidon saatavuudessa on maamme eri alueilla erittäin suuria eroja olen todella kiitollinen siitä että vihdoin saattohoidon kehittämiseen on kohdennettu tuo yhden miljoonan euron määräraha tämä on hyvä alku tavoitteena on ilmeisesti saada yhtenäiset perusteet ja laatukriteerit palliatiiviselle hoidolle ja saattohoidolle kysynkin nyt arvostamiltani ministereiltä miten tuo raha tullaan konkreettisesti käyttämään lisäksi hyväkin suunnitelma on vaikea implementoida käytäntöön jos meillä ei ole osaajia kuinka voisimme tehostaa palliatiivisen ja saattohoidon perus ja täydennyskoulutusta

arvoisa puhemies pääministeri sipilä käynnisti kesäkuussa terveiden tilojen vuosikymmen toimenpideohjelman ja myös thl käynnisti viime kesänä kansallisen

sisäilmaohjelman valmistelun näillä ohjelmilla on nyt kiire enää ei ole aikaa odottaa yhtään vuosikymmentä sisäilmasairauksiin kuuluva home ja kosteusvauriosairaus on mittava ongelma ja jopa kahdeksansataatuhatta henkilöä päivittäin suomessa altistuu homeille taloudellinen vaikutus on miljardiluokan asia nyt kumminkin ympäristövaliokunta esittää että turun yliopiston yhteyteen perustettaisiin kliininen yksikkö sisäilmasta sairastuneiden tutkimusta ja hoitoa varten arvoisa ministeri joudutattehan tätä yksikön perustamista ja viette sitä eteenpäin ja perustetaanhan jokaiseen maakuntaan sisäilmapoliklinikka mitä perussuomalaiset vaihtoehtobudjetissaan ehdottavat

puhemies muutama sana tuosta aktiivimallista vielä työllisyyden parantamisen ohella on tietenkin tarkoitus ennen kaikkea saada meidät kaikki ajattelemaan että työnteko on aina parempi kuin ei työntekoa aktiivimalli ei ole automaattinen työttömyysturvan leikkaus kuten esimerkiksi karenssit silloin ellei työtä ota vastaan kun sosiaali ja terveysvaliokunta tätä käsitteli niin siellähän todettiin että työnhakijalla on varsin monipuoliset mahdollisuudet täyttää nuo aktiivisuuden ehdot esimerkiksi vapaat työmarkkinat yrittäjyys erilaiset te keskuksen työllisyystoimet lisäksi pitää muistaa että liikkuvuusavustuksen korjaaminen myös parantaa tätä mahdollisuutta ja myöskin valtioneuvoston asetuksella on mahdollisuus jossain määrin tarkistaa niitä asioita joilla aktiivisuus voidaan osoittaa aktiivimalli ei poista etuutta ja perustuslakivaliokunta katsoi siinä omassa lausunnossaan että että perustuslaki ei sano etteikö työttömyysturvan kaltaista toimeentuloturvan tasoa saa pudottaa esimerkiksi yhteiskunnallisista syistä henkilökohtaisesti en pidä tietystikään lakia kovin hyvänä
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa puheenvuorot edustajille aalto pekonen tolppanen ja

toisin kuin edustaja keränen toi esiin monille työttömille ihmisille ei ole mahdollista välttää tuota rangaistusta tämä on puhdasta keppiä ja kepillä pelottelua ja sen takia kysyn ministeri mattilalta olisiko mahdollista että katsotte vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista perutte nyt tämän aktiivimallin otatte käyttöön kansalliseen tulorekisteriin perustuvan kannustinjärjestelmän työttömyystukijärjestelmän jossa ajantasaisesti voidaan katsoa verotietoja työllisyyspäiviä ja ylipäätään tukien suuruuksia sen kautta voidaan saada joustava ja kannustava malli tehtyä ja toinen kysymys miten arvelette miten arvelette että nyt esitettyä ja lausuntokierrokselta tullutta hallituksen valinnanvapausesitystä pitää muuttaa jotta se täyttää ne ehdot joita lähdettiin koko uudistuksessa tekemään eli terveys ja hyvinvointierojen kaventamisen kustannusten hillitsemisen saumattomat hoivaketjut aiotteko puuttua vähintäänkin asiakasseteliin ja sen rajaamiseen pois erikoissairaanhoidosta

ei tämä aktiivimalli ole mikään aktiivimalli tämä on passiivimalli joka rankaisee työttömiä siitä että työpaikkoja ei ole palveluja ei ole ja matkat ovat pitkiä tämä kohtelee ihmisiä hyvin eriarvoisesti ja tämä on perustuslaillisesti kyseenalainen malli mutta onhan tämä kollegat perin kummallista että täällä viime yönä käsiteltiin tätä asiaa ja silloin ei hallituspuolueiden kansanedustajia yhden ainoatakaan ollut täällä salissa paikalla ja nyt sitten täällä edellisen pääluokan kohdan keskustelussa sinisten edustaja turunen talousvaliokunnan puheenjohtaja olette ilmoittanut että tämä malli voitaisiin perua kolme tuntia äänestyksen jälkeen tuliko teille huono omatunto kun te painoitte tämän

arvoisa puhemies nythän on niin että kun meillä on liki kolmesataatuhatta työtöntä ihmistä niin yksi kolmasosa heistä on pitkäaikaistyöttömiä ja tämä aktiivimalli iskee näihin pitkäaikaistyöttömiin todella lujasti aktiivimalli vie pitkäaikaistyöttömiltä yhden kuukauden aikana noin kolmekymmentä miljoonaa euroa kolmekymmentä miljoonaa euroa se on ihan valtava raha nyt jo tiedetään varmasti ministeri mattilakin tietää että osa näistä ihmisistä tipahtaa sitten perustoimeentulotuelle jolloinka mennään kelan kautta eteenpäin kelalla on tällä hetkellä ongelmia ihmiset eivät saa lääkkeitä ajoissa koska systeemi ei vedä siellä mitä te aiotte tehdä sen eteen että ihmisillä säilyy kuitenkin elämisen mahdollisuus ja mitä te aiotte tehdä sille asialle että ihmisillä jotka saavat kuukaudessa käteen alle kuusisataa euroa

arvoisa puhemies värderade talman kahdentoista päivän kuluttua astuu voimaan tämä niin kutsuttu keskittämisuudistus elikkä sairaaloitten alasajo ja myös tämä päivystysuudistus joka tarkoittaa että meillä on laaja päivystys ainoastaan kahdessatoista sairaalassa maassamme tämän jälkeen arvoisa puheenjohtaja tässä viime viikolla sisäministeri risikko väläytti kun hän vieraili joensuussa että ehkä tälle asialle kuitenkin pitäisi tehdä jotain koska lääkärit siellä joensuussa olivat sitä mieltä että tästä tulee ongelmia että tätä ei ole ajateltu riittävän riittävän hyvin loppuun asti ja että potilas saattaa kärsiä nyt haluaisin tietää ministeri saarikko samoilla linjoilla ja onko hallituksessa nyt keskusteltu siitä voitaisiinko keskittämisuudistusta lykätä lykätä äsken kun olin edustaja pekka puskan kanssa radio ohjelman tentattavissa niin myös edustaja puska totesi että olisi ollut hyvä että tämä keskittämisuudistus ja sote uudistus olisi käsitelty yhtä aikaa arvoisa ministeri aiotteko tehdä tälle jotain vielä ehtii

arvoisat edustaja pekonen ja edustaja aalto te tiedätte varmasti aivan hyvin että tältä paikalta tässä ja nyt ei hallituksen esityksiä peruta vaan se tapahtuu jossakin aivan muussa prosessissa jolloin se keskustelu käydään varmasti juuri siellä en en tähän perumiskeskusteluun enää tämän kummemmin lähde edustaja aalto kiitoksia nostitte esille tämän tulorekisteriasian jo edellisessä debatissa tämä on hyvä kiitos hallituksen tulorekisteriasia etenee tulorekisteriä odottaa myös perustulokokeilu joka on parhaillaan käynnissä ja kohta saamme siitä alustavia tuloksia ja voimme suunnitella jatkoa sehän perustuu juuri siihen että me rakennamme tulorekisterin meille valmiiksi samoin tulorekisteristä on hyötyä hallituksen eräässä kärkihankkeessa nimittäin osatyökykyisten työelämään siirtymistä tai työelämässä jatkamista koskevassa kärkihankkeessa jolloin voimme rakentaa parhaillaan sitä niin sanottua lineaarista mallia sille kun ollaan osatyökyvyttömyyseläkkeellä miten saadaan järkevä ratkaisu siihen että tulot ja eläke muodostavat järkevän kokonaisuuden eikä siellä ole kannustinloukkuja sitten edustaja rinne te kysyitte lisääntyvätkö

perustoimeentulomenot niin menot eli siirtyykö kansalaisia toiselta etuudelta toissijaisen etuuden piiriin niin meillä on tällä hetkellä käytössä olevat perustavat laskelmat en ole ennustaja tähän kysymykseen me palaamme sitten varmasti varmasti jossakin vaiheessa edustaja tolppanen nostitte esille sitten kelan lääkeongelmat kuitenkin muistuttaisin että meillä on olemassa edelleenkin lääkekatto ja maksukatot

ovat aivan asiallisesti käytössä sitten näistä lääkkeenjakeluongelmista on huomattava myös se että se ei ole ainoastaan kelan kelan ongelma vaan meillä on ollut kanavaan lääkejakelukanavaan tukkuun liittyviä liittyviä ongelmia joita on parhaillaan selvitetty ja ne ovat onneksi väistymässä sitten jää nähtäväksi tietenkin miten tätä järjestelmää voidaan kehittää ettei vastaavanlaatuista tietojärjestelmiin liittyvää ongelmaa tulevaisuudessa olisi

arvoisa puhemies runsaista puheenvuoroista tartun muutamaan ensinnäkin useampi edustaja ainakin edustajat tanus jarva ja sarkkinen aivan perustellusti alkoholilakiäänestyksen jälkeen tiedustelevat päihdehaittojen osuutta en ole missään vaiheessa kiistänyt etteikö tästä esityksestä sellaisia voisi koitua on hyvä ja esitystä kohtuullistavaa että alkoholiveroa kiristettiin nyt tässä samassa yhteydessä erityisesti niissä tuotteissa joita vapautettiin päivittäistavarakauppoihin se hiukan lieventää tätä haittariskiä mutta minusta tämä on asia jota on syytä seurata eikä sitä vastuuta voi väistää tämä on asia jota aivan varmasti joudumme perustellusti esimerkiksi ensi vuoden budjettiin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjettiin arvioimaan kun nähdään miten tämä laki lähtee vaikuttamaan ja toteutuvatko nuo vaikutusarviot siten kuin ne laissa on esitetty ne ovat olleet avoimia ja rehellisiä tämän suhteen koko ajan

iso korotus samoin päihdehuoltolaki ja mielenterveyslaki kuuluvat vielä tämän hallituksen uudistusohjelmaan jotta palveluiden saatavuus kaiken kaikkiaan paranee mutta mitä tulee tähän laajempaan vaikuttavuuteen yhteiskunnallisesti oli kysymys turvallisuudesta ja poliisin määrärahoista minusta tämä kokonaisuus on on otettava vastuullisesti ja omalta osaltani lupaan että koko hallituksen pöytään tämän lain vaikutukset ja sen arviot

rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta tämä esitys lähetetään lausunnoille alkuvuodesta ja pidän itse sosiaali ja terveyspalveluissa yhtenä perusteltuna kustannusten hillinnän tekijänä vastuullista ja uutta työnjakoa ammattilaisten välillä ja siksi tuo rajatun lääkkeen määräämisen oikeuden laajentaminen uusiin uusiin asioihin ja sitä kautta hoitajien määrän lisääminen näissä näissä asioissa on minusta hyvä suuntaus

sote järjestelmien tietotekniikan ja ict ja digitalisaatiomaailman kanssa tekemisissä olevat ihmiset ovat olleet erityisen helpottuneita soten aloittamisesta vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentä kyllä tuo lisävuosi tuli nimenomaan tällä sektorilla erityisen tarpeeseen ja on ollut hieno nähdä että nyt sairaanhoitopiirien yhteishanke on myös ollut etenemään päin ja se linkittyy tiiviisti uuteen valtionyhtiöön sotedigi oyhyn

se on hallitusohjelmassa ja tämä työ on edennyt meillä on jokaisesta eri kanavasta tällä hetkellä oma työryhmä joka luovuttaa raporttinsa alkuvuodesta ja yksi keskeinen kysymys jos kelan kuntoutuspalveluita siirretään maakuntien vastuulle on että pitää arvioida muutoksenhakujärjestelmä joka tällä hetkellä kelan päätöksistä on mutta kuntien sote päätöksistä ei ole
debattia vielä ilmiselvästi halutaan jatkaa seuraava vastauspuheenvuoro edustaja paatero
arvoisa herra puhemies tässä hetki sitten viitattiin tutkittuun tietoon ja siihen kuinka kaikki haluavat eduskunnassa tehdä tutkittujen tietojen pohjalta päätöksiä mutta eilen olemme keskustelleet alkoholilaista ja aktiivimallista joissa molemmissa tutkittu tieto ja asiantuntijoiden lausunnot ovat jotakin muuta kuin se mitä täällä päätettiin

ministeri mattilan osalta kysymys siitä kuinka paljon sitten kunnille tulee lisäkustannuksia tai muuta ehkä kuriositeettinä vähän kevennyksenä kysyn että onko se niin että jos toimeentulotukimenot

tulevat kasvamaan hallituksen oman perusteen mukaan jo aktiivimallilainsäädännön alkukirjoituksissa ovat kelalla niin ne eivät niin kuin haittaa kuntia sinne on kirjoitettu sekä asumistukien lisäystä että toimeentulotukimenojen lisäystä kiitokset turvakotilisäyksistä alamme pikkuhiljaa päästä eurooppalaiselle tasolle

puhemies ensi vuoden budjetissa turvakotien rahoitus nousee neljä miljoonaa euroa kuten täällä tulikin jo esiin perhekotipaikkojen määrä kasvaa sadastaneljästäkymmenestäkolmesta sataankahdeksaankymmeneenkolmeen paikkaan aivan erinomaista että

kunnioitettu puhemies sokn mukaan suomessa on noin neljäsataa ruoka apua jakavaa toimijaa ja jokainen meistä on todennäköisesti tähän mennessä vieraillut jossain sellaisessa ruoka apupaikassa missä jaetaan elintarvikkeita jos ei niin siihen on mahdollisuus vaikkapa nyt lauantaina korsossa missä järjestetään noin tuhannelle hengelle ruoka aputyötä ja missä viime jouluna myös ministeri mattila oli vieraana puhumassa kiitos siitä tämän vaalikauden alussa ainakin perussuomalaiset ovat keskustelleet useiden keskustalaisten ja kokoomuslaisten kansanedustajien kanssa siitä että otetaan tosissaan tämä hallitusohjelma että syvennetään julkisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tällöin halusimme että tämän vaalikauden ajan tuemme näitä köyhiä ihmisiä esimerkiksi tämän ruoka aputyön kautta

sosiaali ja terveysuudistuksen keskeisiä tavoitteita on integraation vahvistaminen eksotessa siun sotessa monessa muussa organisaatiossa on lähdetty kehittämään potilaan hoitopolkuja ja siellä keskeisinä osatekijöinä ovat varhainen puuttuminen terveyden edistäminen ja omahoidon toteutus olisin kysynyt sitä kun nyt meillä on jaossa kehittämisrahaa kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa palveluprosessien kokeiluihin mutta sitten satakolmekymmentä miljoonaa on osoitettu tietojärjestelmiin miten tulevaisuudessa

miten tulevaisuudessa hallitus aikoo monituottajamallissa kehittää ja ohjata tätä tietojärjestelmärahoitusta minkä kaltaisiin kohteisiin miten se tulee palvelemaan sitten asiakkaiden omaa osuutta asiointia ammattilaisten kanssa ja miten sitten eri tuottajien välillä siellä hoitopolun keskiössähän täytyy olla asiakaskohtainen hoitosuunnitelma

herra puhemies ministeri mattila te totesitte äsken että jokaisella on oikeus hoitoon ja täällä on nyt todettu että keliakiaa sairastavan ainoa hoitomuoto on gluteeniton ruokavalio ja korkein hallinto oikeus on päättänyt että täydentävässä toimeentulotuessa toimeentulotuessa on otettava huomioon ruokavaliohoidosta keliaakikolle koituneet erityismenot nyt kun tämä on korkeimman hallinto oikeuden päätös niin niin kysyisin teiltä jotka sairastavat keliakiaa se on elinikäinen sairaus ja se vaatii jatkuvaa hoitoa nyt kun käytännössä tämä toimeentulotuki myönnettäisiin täydentävässä toimeentulotuessa niin joka kuukausi pitäisi hakea kunnalta aina erikseen sitä kun tiedämme sen että kelalla on rekisteri näistä ihmisistä jotka sairastavat keliakiaa niin olisiko mahdollista kuten esimerkiksi kela itse on esittänyt että tämä voitaisiin huomioida perustoimeentulotuessa normaalina toimeentulotukena tarvitse hakea sitä erikseen

arvoisa herra puhemies täällä te ministeri jo kerroittekin näistä alkoholilain vaikutuksista sosiaali ja terveysministeriön toimialalle mutta pyytäisin teiltä nyt tarkempaa arviota siitä kuinka paljon tarvitaan ihan määrärahalisäyksiä meillä sisäministeriön osalta on aika selkeä tieto tuossa mietinnössä eli kymmenen viiva viisitoista miljoonaa euroa vuositasolla ja sataseitsemänkymmentä poliisimiestä tarvitaan lisää tähän liittyen kysyn kun noin puolet juopuneiden putkareissuista on sellaisia joissa selviämisasema olisi parempi sekä tämän juopuneen että että myös sitten häntä hoitavien henkilöiden kannalta millä aikataululla saamme kaikkiin maakuntiin kattavan selviämisasemaverkoston

edustaja talja otti erään hyvin tärkeän asian esille on juuri niin että ikääntyvien

omahoitoon on yksi keskeinen tekijä siinä miten me tulemme tulevina vuosina selviämään terveydenhuoltomenojen kasvusta mitenkä näette ministeri saarikko onko meillä tällä hetkellä riittävää muutoshalukkuutta kentällä siihen että saadaan juuri näille eläköityville ihmisille tietoisuutta niistä omista elämän valinnoista sen jälkeen kun työelämä jää taakse että heille saadaan tämä ymmärrys että se elämä ja hyvinvointi ovat omissa käsissä vai pitäisikö tehdä vielä jotakin tällä hetkellähän on tilanne että vasta seitsemänkymmentäviisi vuotiaana on tuo lain suoma ensimmäinen tarkastuspiste siihen mitenkä kotona pärjätään tuon pitäisi olla huomattavasti aikaisemmin

arvoisa herra puhemies lausuntokierroksilta saapui sellainen hallituksen esitys jota ei ole kuitannut kuin yksi puolue kokoomus keskusta ja siniset eivät ole kuitanneetkaan vielä sitä mallia ja nyt kun tämä malli tulee reformiministereitten käsittelyyn niin haluaisin kysyä asiasta miten arvioitte mitkä kohdat tässä uusimmassa esityksessä ovat sellaisia jotka väistämättä pitää muuttaa koska päivänselvää on se että tällaisenaan tämä esitys ei tue niitä uudistuksen tavoitteita eikä se tule menemään läpi perustuslakivaliokunnasta mitä te sanotte ennen kaikkea asiakasseteleitten ulottamisesta erikoissairaanhoitoon ja mitkä muut kohdat ovat sellaisia kriittisiä kohtia jotka vähintään pitää ottaa siitä pois tai muuttaa
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa ennen kuin ministerit saavat kahden minuutin vastauspuheenvuorot kumpikin ennen täältä poislähtöä puheenvuorot edustajille rinne juvonen anttila ja henriksson

tapana tässä parin vuoden aikana käydä noin kahden kuukauden välein tuolla heikki hurstin ruokajonossa ja nyt kävin sitten tuolla mäntsälässä tutustumassa mäntsälän ja sitten vantaan ruokajonokokonaisuuteen kun niitten ihmisten kanssa sitten juttelin jotka siis helsingissä viikoittain kolmetuhatta ihmistä jonossa keskimäärin kun jutteli niitten ihmisten kanssa ja teki havaintoja heistä niin siellä on paljon ihmisiä jotka selkeästi ovat jollakin tavalla ei terveitä ja jollakin tavalla ehkä vammautuneita siellä on myöskin paljon lapsiperheitä siellä on paljon asunnottomia ja minusta tuntuu että jos olisi poliittista tahtoa me pystyisimme ratkaisemaan sekä tämän ruokajono ongelman että asunnottomuusongelman se on yksi vakavimpia tämän yhteiskunnan tämän hetken haasteita että nämä asiat saadaan hoidettua ja minä kysyn ministeri saarikko teiltä miten näette sen onko kysymys poliittisesta tahdosta hoitaa nämä asiat kuntoon

puhemies itse olen vieraillut porvoon lähimmäistyö ryn luona ja myös he tekevät äärettömän arvokasta työtä kyllä pidän tärkeänä että kerran leipäjonoja on niin sinne kohdennetaan resursseja harmittelen kyllä todella sitä että näin ei ensi vuonna ole mutta palaan tähän sotilastapaturma asiaan tein lakialoitteen jossa on yli sadan kansanedustajan allekirjoitus ja lakialoite liittyy ja palvelussairauksiin jos muun muassa varusmiehelle tapahtuu jokin tapaturma tai kuolemantapaus niin niin laki ei turvaa samaa korvausta kuin esimerkiksi rauhanturvaajille tämä oli se kysymykseni eli millä tavalla tämä asia etenee meillä oli raaseporin erittäin ikävä onnettomuus ja siitäkin syystä haluamme saada vastauksen eteneekö tämä lakialoite itsemurhien ennaltaehkäisystä tein kirjallisen kysymyksen ja olen hyvin positiivisesti yllättynyt koska kun vastaus siihen oli hieman tyyliltään negatiivinen niin en osannut odottaa että tämä itsemurhien ennaltaehkäisyohjelma todella menee läpi todellakin nostin sen vastalauseessamme esille ja kiitän siitä että huomioitte perussuomalaisten idean

arvoisa puhemies täällä talousvaliokunnan puheenjohtaja kaj turunen rupesi epäilemään tehtyä päätöstä työttömien aktiivimallista ja esitti kokoomukselle he ovat valmiita muuttamaan jos kokoomus vain siihen suostuu varsin erikoista puhetta siitä syystä että sinisten oma ministeri on tämän esityksen valmistellut siinä vaiheessa kun sitä valmisteltiin siihen olisi kovasti voitu varmasti oman puolueen toimesta vaikuttaa siitä olen samaa mieltä että meidän pitää hyvin tarkkaan seurata miten tämä malli toimii ja puuttua sen epäkohtiin koska kenenkään kohdalla ei saa tapahtua sellaista että hän joutuu syyttä suotta jos on aktiivinen ollut menettämään tulojaan koska siellähän on selkeät kriteerit siitä milloin menettää ja milloin ei se ei ole automatiikka niin kuin täällä on annettu ymmärtää sitten viimeisenä kiitän tästä saattohoidosta minulla on aika lähellä kokemus sukulaisesta joka ei saanut asiantuntevaa saattohoitoa ja hänen viimeiset päivänsä olivat todella kovia se vaatii sitten myöskin riittävää koulutusta lääkäreille että se onnistuu

arvoisa puhemies värderade talman yleensä kun tehdään uudistuksia kansalaisilla on oikeus odottaa että joku asia paranee nyt tulossa on tämä keskittämisuudistus joka tarkoittaa että sairaaloita ajetaan alas tässä maassa sellaisia sairaaloita jotka ovat toimineet hyvin tähän mennessä ne eivät enää saa vuodenvaihteen jälkeen leikata potilaita päiväkirurgia keskitetään keskussairaaloihin tämä perustellaan nyt sillä että halutaan säästöjä olen ymmärtänyt että tämän keskittämisuudistuksen säästötavoite on kolmesataa miljoonaa euroa ja nyt haluaisin tietää ministeri saarikolta mistä tämä kolmesataa miljoonaa euroa kertyy onko tähän laskettu sitten se että sairaanhoitajia irtisanotaan onko tähän laskettu vanhempien matkat lasten luokse kun on lapsi joutunut sairaalaan ehkä korvat korvat pitää putkittaa ja niin edelleen jos on korvalapsesta kyse mistä nämä säästöt tulevat onko tässä kokonaissäästöjä laskettu ollenkaan ja onko ollenkaan potilasta ajateltu

arvoisa puhemies tämä on hallitus joka pitää päätöksistään kiinni ei tässä lähdetä peruuttelemaan enkä osta lainkaan näitä väitteitä edustaja rinteeltä sosiaalidemokraattien puheenjohtajana että te perutte tämän esityksen minkä hallitus tekee te ette peru yhtään uudistusta jonka tämä hallitus tekee tämä työttömyysturvalainsäädäntö pitää ylipäätään nähdä kokonaisuutena tässä on tehty paljon hyviä uudistuksia työttömyysturvalla voi vuodenvaihteen jälkeen kokeilla yrittämistä neljä kuukautta liikkumisavustuksen saamista helpotetaan nollatuntisopimuksille tulee pelisäännöt ja esimerkiksi työttömyyden alussa omavastuupäivät vähennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään monia hyviä uudistuksia kaikki ovat osa kokonaisuutta ja ja se täytyy sanoa ääneen emme me lähde peruuttamaan sellaisia asioita jotka me yhdessä päätämme kokonaisuutena ettekä tekään sitä tule

nyt minä olen kyllä todella hämmentynyt siitä että edustaja turunen täällä toteaa useampaan otteeseen että siniset ovat valmiit peruuttamaan tämän viiden prosentin leikkauksen ja nyt sitten tulee edustaja elo ja kertoo että ei missään tapauksessa ole valmiutta peruuttaa mutta sen haluan todeta että tämä hallitus on tehnyt jo paljon semmoisia päätöksiä jotka on peruutettu myöhemmin ja joita kaikkia ei sitten loppujen lopuksi edes tuotu tänne eduskuntaan minun mielestäni tämä aktiivimallileikkaus olisi ollut

semmoinen semmoinen asia joka olisi pitänyt jättää tuomatta eduskuntaan tai viimeistään täällä peruuttaa se on niin epäoikeudenmukainen ja kohtelee niin epäoikeudenmukaisesti ja rajulla tavalla jotka pyrkivät aktiivisesti työhön ja yrittävät päästä palveluitten piiriin tilanteessa jossa työtä ei ole ja palveluita ei ole tämä on se epäoikeudenmukaisuus jota me haluamme torjua takaan sen edustaja elo että jos sdp kun sdp on hallitusvastuussa tämä tullaan peruuttamaan
vielä vastauspuheenvuoro edustaja sarkomaa ja sitten molemmille ministereille kaksi minuuttia

mielipiteitä totean tässä että annan tukeni niille toimille joilla edistetään suomalaisten työllisyyttä mutta on tärkeää että tätä aktiivimallia seurataan kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on lausumassaan esittänyt sitten näistä itsemurhien ehkäisyohjelmista kun me hallituspuolueen edustajat neuvottelimme muutoksista budjettiin halusimme että kansallinen itsemurhaohjelma toimeenpannaan seitsemänsataa ihmistä vuodessa tekee itsemurhan ja ja

jokaista toteutunutta itsemurhaa kohden arvioidaan olevan kymmenen viiva kahdenkymmenen itsemurhan yritystä yksi viisitoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden yleisimmistä kuolinsyistä on itsemurha tämä on erittäin vakava ongelma suomessa ja on tärkeää että tämä ohjelma nyt toimeenpannaan ja otetaan huomioon myös itsemurhaa yrittäneet heidän omaisensa summa on nyt kolmannensadannentuhannennen

arvoisa puhemies

edustaja niikko ei ole paikalla mutta totean kun hän peräänkuulutti sitä olemmeko olleet edustajina ruokajonoja katsomassa kyllä olen olen ollut myös tänä syksynä ruokakasseja jakamassa kiitos eräälle pohjois pohjanmaan evankelisluterilaiselle seurakunnalle enkä allekirjoita edustaja niikon lausumaa siitä jos kuulin oikein että tämä asia olisi jotenkin poliittinen kunnia tärkeämpi kuin ruokajonot mielestäni työ siis nimenomaan kaikkien työ järjestöissä on arvokasta ja soisin sen jatkuvan vapaana tällaisista syytöksistä sitten edustaja aalto te kysyitte ministerin mielipidettä asiakassetelistä ymmärtääkseni tämä on budjettikeskustelu ja varmaan sitten sen asiakassetelin keskusteluaika on kun hallituksen esitys on salissa lähetekeskustelussa sitten käymme varmasti siitä keskustelua edustaja juvonen kiitos teille lakialoitteesta kiitos sosiaali ja terveysvaliokunnalle sen käsittelystä saitte myös ministeriöstä vastauksen joka on asialle myönteinen yksityiskohdat vielä varmasti puuttuvat sitten edustaja paatero te kysyitte siitä onko tuudittauduttu siihen ajatukseen että mikä on kunnilta pois sen sitten kela maksaa ja onko se eri rahaa samaa rahaahan se tietysti on mutta se että valiokunnat olisivat jättäneet huomiotta saamansa lausunnot jotka perustuvat varmasti tutkittuunkin tietoon kiittäisin ensinnäkin sosiaali ja terveysvaliokuntaa sekä työelämä ja tasa arvovaliokuntaa työstä tämän aktiivimallin kanssa kiitän muutoksista mitä sosiaali ja terveysvaliokunta on lakiin tehnyt kiitän myös siitä lausumasta jossa on annettu hallitukselle tehtävä eduskunta nimenomaan painavasti edellyttää että uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja joilla aktiivisuusedellytyksen voi
täyttää ministeri saarikko kaksi minuuttia
arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja henrikssonille hallitus ei ole avaamassa terveydenhuoltolakiin liittyviä asetuksia ymmärtääkseni myöskään ministeri risikon lausunto ei tähdännyt siihen oli ehkä oiottu mutkia asiassa sen sijaan olemme sopineet että

jotka liittyvät erityisvastuualueiden väliseen työnjakoon niiden viiden joihin kuuluvat sitten aluesairaalat keskussairaalat ja laajan päivystyksen sairaalat ja myöskin yliopistosairaaloiden väliseen työnjakoon on perustettu kansallinen koordinaatioryhmä osana tuota asetusta ja tämä mainittu joensuun kysymyskin annettiin sinne selvitettäväksi ja toivon edustaja henriksson tiedän teidät vastuullisena ja fiksuna päättäjänä ettette viljelisi kuvaa siitä että olisimme sulkemassa sairaaloita ettei enää pääsisi leikkausiin näin ei tule tapahtumaan joka ikisessä sairaalassa palaa valot ja tehdään merkittävää sote työtä myös vuodenvaihteen jälkeen

sattunut tämä kaikki liittyy siihen että suomalaisen sosiaaliturvan uudistaminen rakenteellinen uudistaminen ja dynamiikan tuominen sinne on on poikkeuksellisen vaikeaa on paljon helpompi laittaa indeksejä jäihin tai tehdä etuustasoleikkauksia kuin tehdä rakenteellisia muutoksia siksi toivon että oppositio suhtautuu avarin katsein siihen hallituksen sosiaaliturvan perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen tiekartan laatimiseen joka velvoittaa kaikkia meitä puolueita jo kohti seuraavaa vaalikautta tuon pitää olla seuraava iso yhteiskunnallinen tavoite että me emme käy aina vuorotellen yksittäisetuuksista keskusteluja ja edustaja aallolle valinnanvapauslaista totean sen että kaikki eduskuntapuolueet ainakin erityisesti omani ja uskon että myös muut hallituksessa halusivat että lausuntokierros on aidosti merkitsevä eikä varmasti ole mikään yllätys jos totean myös täältä aitiosta että asiakasseteli on kohta johon on kohdistunut poikkeuksellisen voimakasta kriittisyyttä ja tietysti hallitus arvioi sen tarkkaan

edustaja salonen edustaja elo edustaja jarva ja katsotaan sitten näiden jälkeen

puhemies arvoisa ministeri saarikko arvostan myös teitä ja toivotan teille hyvää joulua mutta tosiasia on se että meidän aluesairaaloistamme lähtee keskeisiä toimintoja ja silloin tämä ei ole mitään mitä me olemme keksineet tässä oppositiossa vaan tämä lähtee hallituksen päätöksistä tilanne on se että esimerkiksi aluesairaaloissa ei saa tehdä mitään muita leikkauksia kuin sellaisia jotka on sellaisen paikallispuudutuksen piirissä mahdollista tehdä siis hyvin yksinkertaisia toimenpiteitä näin ollen keskusta on mukana nyt siinä siinä ryhmässä oikeastaan etunojassa ajamassa meidän aluesairaalaverkostoamme alas ja tämä on tosiasia tämä ei ole mikään minun eikä muun opposition keksimä asia tämä on mielestäni surullista koska lääkärit lähtevät ja hoitohenkilökunta lähtee näiltä paikkakunnilta

arvoisa puhemies jaan tämän edustaja henrikssonin huolen täysin olen olen aivan samaa mieltä asiasta ja minä luulen että me molemmat myös tiedämme omilta seuduiltamme mitä se käytännössä siellä siellä tarkoittaa valitettavasti lienee kuitenkin epäselvää osallekin kansanedustajista tämän äänestyksenkin jälkeen vielä että ei tämä niin kutsuttu aktiivimalli ole missään nimessä mitään muuta kuin automaatio siis kaikille tuleva automaatio se ei sisällä harkintaa ja tuntuukin siltä että suojelun tarpeessa olevilla lapsilla ja työttömillä on tällä hetkellä yksi yhteneväinen ongelma molemmat kaipaisivat kohtaamisia mutta mitä me annamme heille me annamme rangaistuksia ja välinpitämättömyyttä suomessa esimerkiksi työtön kohtaa sellaisen todellisuuden jossa yhdellä virkailijalla on kaksisataakahdeksankymmentä asiakasta kun tanskassa se on neljätoista lastensuojelussa taas kahdeksankymmentä lasta yhdellä sosiaalityöntekijällä ja vaihtuvuus suurempaa inhimillisyyttä nämä ihmiset kaipaavat inhimillisyyttä
olen epätietoinen halusiko edustaja elo vastauspuheenvuoron ette ole painanut nappia mutta nousitte äsken ylös ehkäpä ette halunnut asia selvä edustaja jarva teillä vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies olisin tästä aktivoinnista sen verran vielä todennut että on turha jakaa väärinkäsitystä siitä että että aktiivimalli olisi jokin automaattileikkuri on myös turha verrata eri hallinnonalojen resursseja kun on tiedossa se että te toimistoilla esimerkiksi meillä kainuussa jossa on pitkään ollut työttömyyttä on hyvä palveluvalmius tällä hetkellä palvella työttömiä ja määrärahojahan ollaan lisäämässä kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa näitten palveluitten lisäämiseen meillä on myös työvoimapula erittäin vakava sellainen eli työpaikkoja on auki työpaikkoja on koulutusta alan vaihtoon on tarjolla työttömille ja tämä ei palveluitten tarjonnasta jää kiinni mutta se mitä olisin halunnut kysyä ministereiltä tässä yhteydessä olisi ollut itse sotesta

kun sitä valmistellaan erittäin hyviä uutisiahan on siitä kun on sotea maakunnissa toteutettu kainuussa jo pitkään ja meillä on siellä kaikkein lyhimmät jonot terveyskeskuslääkäreille ei yhtään potilasta ole jonottanut yli kolmea kuukautta lääkärille pääsyä ja tämä kertoo siitä että tätä mallia kannattaa viedä eteenpäin

arvoisa puhemies ehkä on vielä paikallaan muutama sana tästä aktiivimalliasiasta kyllä todeta muutenkin jo vähän tätä koko prosessia tässä on arvosteltu mutta kyllähän se oli ennenkuulumatonta että nelisen tuntia sen jälkeen kun täällä on nappia painettu eräs hallituspuolueen edustaja on sitä mieltä että tämä voitaisiin kai peruuttaa ja antoi vielä ymmärtää että itse asiassa koko sinisten ryhmä olisi tätä mieltä no sitten edustaja turunen vähän tarkensi sanomisiaan että olikin vain omasta mielestään puhumassa ja eiköhän sieltä ryhmäpuheenjohtaja elokin jo tänne saliin toteamaan että perumassa mutta se mikä tässä turusen puheenvuorossa pisti kyllä mietityttämään oli se kun hän totesi että olemme valmiit perumaan jos kokoomus antaa luvan kyllähän tässä nyt herää se kysymys että onko niin että kaikki suomen työttömät ja koko sipilän hallituskin ovat yhden puolueen pankkivankina jos kokoomuksella olisi hyvää joulumieltä niin tämä työttömien kuritusmallikin oltaisiin voitu perua onhan tämä nyt perin kummallista
arvoisat edustajat täällä on vielä muutama pyydetty puheenvuoro sopinee että ne riittävät koska samat kysymykset toistuvat kolmannen neljännen ja viidennen kerran perä perää pienen ajan sisällä minä olen varannut täällä nyt puheenvuorot kuitenkin edelleen edustajille alanko kahiluoto heikkinen mäkisalo ropponen laukkanen ja tolppanen jos nyt näiltä mentäisiin ja sitten pannaan debatti poikki ja siirrytään puhujalistaan

puhemies ministerit nyt valitettavasti ovat jo lähteneet pois joten en tiedä miten hyödyllinen tämä puheenvuoro enää on mutta mutta täytyy sanoa että tämänpäiväisenkin keskustelun jälkeen ja näiden viime päivien äänestysten jälkeen kaikkein harmillisinta tässä erityisesti kaikkein köyhimpiin työttömiin ja niin edelleen kohdistuvassa lainsäädännössä tällä kaudella on ollut se että kaikki vaikutusarvioinnit jätetään tekemättä eli kun täällä salissa esimerkiksi edustaja keränen kehui sillä että kaikkia muita etuuksia on leikattu mutta toimeentulotukea ei ole leikattu niin sehän on juuri se mitä köyhyystutkijat eivät suosittele se on kaikkein typerintä mitä nyt köyhyyspolitiikassa voidaan tehdä koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja se ei kannusta se ei auta ihmisiä yhdistämään tähän sosiaalietuuteen työtä eli jos haluatte auttaa työttömiä pitäkää perusturva riittävällä tasolla jättäkää toimeentulotuki mieluummin silleen mutta perusturvan pitäisi olla riittävällä tasolla nyt te olette tehneet juuri päinvastoin elikkä päinvastoin kuin tutkijat

saari totesi parisen viikkoa sitten että yksi tärkeimmistä asioista mitä voimme kansan yhteneväisyyden tunteen lujittamiseksi tehdä on se että kaikki tukevat ajatusta siitä että ovat samassa veneessä eli on vastuu myös eduskunnalla ja myös eduskunnan oppositiolla siitä puhutaanko täällä totta vai osatotuuksia

koko tai osa aikatyö yritystoiminta työnhakuvalmennus uravalmennus työvoimakoulutus työkokeilu kuntoutus todellakin mahdollisuuksia näyttää aktiivisuutta on ei ole totta jos puhutaan että tämä on leikkuri

arvoisa puhemies edustaja heikkiselle sen verran että esimerkiksi pohjois karjalassa tosiasia on että siellä ei ole työpaikkoja eikä siellä ole myöskään palveluita olen tarkistanut tämän asian ihan pari päivää sitten niin että se on se fakta mutta pyysin tämän puheenvuoron sen takia että olisin halunnut kiittää jos ministeri saarikko olisi täällä vielä omaisten ja kotihoidon henkilöstön viestin ottamisesta ottamisesta vakavasti mutta ennen tämän ministerin selvityksen tekemistä hallituksen ei kannata sanoa että omaishoidon tai kotihoidon asiat ovat paremmin koska ihmiset eivät oikeasti nyt koe niin ja he ovat pahoittaneet mielensä esimerkiksi ministeri saarikon väittämistä että kotihoito olisi paremmassa jamassa kuin aikaisemmin

arvoisa herra puhemies suuri epävarmuus sekä sote että valinnanvapauslaista kasvaa joka päivä koska kysymyksiin ei saada vastauksia valiokunnan mietintökin kiinnittää huomiota erityisesti tähän ict tilanteeseen joka meillä on asiantuntijoiden mukaan vie kaksi pilkku viisi vuotta että saisimme edes jollakin tavalla nämä järjestelmät he totesivat että tähän lakiin nähden tämä aikaikkuna on jo sulkeutunut on harmi että ministerit eivät nyt ole enää paikalla että olisi voinut kysyä tätä asiaa ei tässä oikein ole mitään muuta järkevää tapaa edessä kuin siirtää tätä aloittamisaikataulua koska eivät nämä järjestelmät pysty millään palvelemaan tätä uudistusta ja tämä mietintö selkeästi toteaa että ict ratkaisut tulevat olemaan keskeinen osa uudistusta ja siitä saatavia säästöjä

jos tietopohja päätettäessä on näin kehno kuin se nyt on täällä osoittautunut olevan tässä äsken sanottiin että ei tarvitse kuin kolme päivää olla töissä tai mennä vaikka työvoimapoliittiseen koulutukseen niin tämä on hoidettu eivätkö edustajat tiedä siellä oikealla laidalla varsinkin keskustassa että tässä maassa ei ole enää työvoimapoliittista koulutusta se on ajettu alas vuodenvaihteen jälkeen ei ole yhtään ainutta työvoimapoliittista koulutuspaikkaa ei koko valtakunnassa eli sieltä ei apua löydy täällä on yksi yrittäjä minun ymmärtääkseni edustaja harkimo minä kysyn nytten teiltä kun te te olette yrittäjä niin otatteko te kolmeksi päiväksi

onko tämmöisen mallin mahdollista toimia että kuka tahansa tulee kolmeksi päiväksi töihin ja säästyy näiltä leikkauksilta

siirrymme puhujalistaan

arvoisa puhemies

vaikutuksia on selvää että esimerkiksi ruokakunnan käsitettä tulee tarkentaa ei ole järkevää kannustaa opiskelijoita sopimuskikkailuun lisäksi on kannustinloukku ottaa kimppakämppä mikäli opiskelijakämppis vaikuttaa asumistuen määrään toivonkin että ministeriössä arvioidaan lainsäädännön vaikutukset tarkkaan ja tehdään tarvittavat korjaustoimet opiskelijat ovat kuitenkin hyvin erilainen ryhmä kuin esimerkiksi työttömät asumistuen saajat arvoisa puhemies viime viikolla tässä salissa istuttiin yötä myöten keskustellen yhdestä kansakuntaamme eniten puhuttavista aiheista alkoholista alkoholilain ensimmäinen käsittely oli viime viikon perjantaina ja keskustelu aiheen osalta oli lievästi sanottuna värikästä alkoholilain uudistuksella on monia työllisyyttä edistäviä vaikutuksia pienpanimoiden ulosmyyntioikeus anniskelulupaprosessin keventäminen ja esimerkiksi festarialueilla tapahtuvan anniskelun helpottaminen lakiesitys pitää toki sisällään huolia myös liittyen alkoholihaittojen lisääntymiseen huolet tulee ottaa vakavasti ja tähän samaan kokonaisuuteen kuuluukin myös alkoholiveron nosto joka puolestaan hillitsee alkoholinkulutusta lainsäädännön muutosta tulee seurata ja valuviat tarvittaessa korjata yksi epäselväksi laissa asia koskettaa alkoholin etämyyntiä ja onkin tärkeää että oikeustila olisi myös lain tasolla selvä arvoisa puhemies perhevapaauudistus on välttämätön tehdä sillä perhevapaat jakautuvat suomessa eriarvoisemmin kuin muissa pohjoismaissa miehistä vain muutama prosentti käyttää nykyisen mahdollisuuden jäädä kotiin hoitamaan lasta ja valtaosan vanhempainvapaasta pitävät naiset tämä lyhentää naisten työuria ja haittaa palkkakehitystä vapaiden jälkeen on monesti vaikeaa palata työmarkkinoille työllisyystavoitteidenkin kannalta nykytila on kestämätön perhevapaauudistuksen tekeminen jo tällä kaudella oli budjettiriihen tärkein päätös tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia ja erityisesti lisää joustoa perhevapaisiin perhevapaauudistuksen pitää kannustaa perhevapaiden tasaisempaan jakamiseen sekä laskea nuorten naisten niin sanottua äitiysriskiä uudistuksen keskiössä ovat lasten ja perheiden hyvinvointi sekä työelämän ja vanhemmuuden tasa arvo perhevapaiden tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja samalla etsitään keinoja joilla voidaan joustavoittaa vanhemman paluuta työelämään budjettiriihen päätös perhevapaauudistuksesta jättää uuden perhevapaamallin neuvotteluun paljon tilaa arvoisa puhemies hallitus on myös päättänyt käynnistää sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistuksen tämä on merkittävä erittäin tärkeä kokonaisuus joka koskettaa kaikkia sosiaaliturvan saajia nykyinen tukiviidakko on paikoin epäselvä ja tuissa on myös jonkin verran päällekkäisyyksiä tukijärjestelmän keskiöön on nostettava ihminen ja järjestelmän tulisi palvella palvella tarkoituksenmukaisella tavalla niin opiskelijaa ja pienituloista työtöntä kuin muita sosiaaliturvan saajia ja mahdollistaa entistä helpommin sosiaaliturvan ja työnteon yhdistäminen toivottavasti saamme työtä kunnianhimoisesti eteenpäin ensi vuoden aikana arvoisa puhemies työnteon tulee aina olla kotiin jäämistä kannattavampaa työ kiinnittää ihmisen yhteiskuntaan ja tuo merkityssisältöä elämälle se vahvistaa myös sosiaalista verkostoa ja luo uusia yhteyksiä työ tuo turvaa ja toimeentuloa sosiaaliturvajärjestelmän tehtävänä on kuitenkin myös auttaa niitä jotka apua eniten tarvitsevat ja jotka eivät työhön kykene sen vuoksi tarvitsemme kokonaisvaltaisen uudistuksen

arvoisa puhemies ensinnäkin

tarkistin myös palvelujen riittävyyden ja minulle asiantuntijat sanoivat suoraan ettei palveluja ole saatavilla kaikille tarvitsijoille tämä on vain se tosiasia jota ei voi muuksi muuttaa arvoisa puhemies hallituksen leikkauslinja satuttaa eniten niitä joilla muutenkin on erityisen vaikeaan asemaan ovat joutuneet pienituloiset lapsiperheet ja eläkeläiset lapsiperheköyhyys on vakava ja kasvava ongelma maassamme lapselle köyhyys on muutakin kuin vähävaraisuutta se on osattomuutta ja syrjään jäämisen tunnetta selvitysten mukaan köyhien perheiden lapsia myös kiusataan enemmän kuin muita kansaneläkeindeksin jäädyttäminen on leikkaus joka kohdistuu pienempiin ensisijaisiin etuuksiin erityisesti se tulee lisäämään pienituloisuutta yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden keskuudessa lisäksi vaikutukset kumuloituvat kumuloituvat eri etuuksien kautta muutokset kohdentuvat herkästi samoille henkilöille ja kotitalouksille erityisesti pitkään tiettyä etuutta saaville useiden muiden leikkausten johdosta yhä useampi suomalainen joutuu taloudelliseen ahdinkoon ja siirtyy toimeentulotuen asiakkaaksi hallituksen toistuvat indeksien jäädyttämiset ja leikkaukset siirtävät pidemmällä aikajänteellä sosiaaliturvan painopistettä viimesijaiseksi ja tilapäiseksi tarkoitetun tämä on huolestuttava suuntaus sillä tutkimuksien mukaan pitkäaikainen arjen toimeentuloa paikkaava riippuvuus tarveharkintaisesta toimeentulotuesta heikentää työnteon työnteon kannustimia ja sitoo ihmisiä köyhyysloukkuun joskus jopa ylisukupolvisesti

kahdenkymmenen vuoden kuluttua toiseksi opetelkaa pelkkien budjettivuosikohtaisten menojen ja tulojen rinnalla laskemaan hyvinvointivaikutuksia investointeina tiettyihin asioihin kannattaa panostaa vaikeinakin aikoina lapsiin ja nuoriin panostamiset ovat aina parhaita mahdollisia tulevaisuus investointeja ja koulutus on aina paras tapa edistää työllistymistä kolmas ohjeeni on se että opetelkaa tekemään näyttöön perustuvaa politiikkaa mikä tarkoittaa tutkimusten huomioimista päätöksenteossa tässä asiassa hallitus on pahasti epäonnistunut on myös muistettava että asiantuntijoiden konsensus on ymmärrettävä näytöksi siinä tapauksessa kun tieteellistä tutkimusta asioista ei ole saatavilla sote uudistus alkoholilaki ja niin sanottu aktiivimalli ovat esimerkkejä siitä miten ala arvoiseksi lainsäädäntötyö menee sitä ei perusteta tieteelliselle näytölle tai alan asiantuntijoiden mielipiteelle vaan annetaan ideologisten valintojen olla ainoa peruste runnoa epäkelpoja lakiesityksiä eteenpäin arvoisa puhemies minä jos kuka arvostan kehittämistä sillä olen ennen kansanedustajaksi tuloani ollut suuren osan työurastani erilaisissa kehittämistehtävissä hallituksen kärkihankkeet ovat siis minunkin mielestäni kannatettavia ongelma on se että niillä on korvattu pysyvää rahoitusta tai niiden verukkeella on jätetty pysyvän rahoituksen puutteet korvaamatta vaikka hallitus kuinka todistaa että omais ja kotihoidon kärkihankkeisiin on mennyt niin ja niin paljon rahaa niin omaishoitajat eri puolilta suomea kertovat toista heidän tilanteensa on huonontunut kotihoidon työntekijät viestivät etteivät he enää jaksa kun kotihoito on ajettu niin huonoon jamaan hoitajat jäävät sairauslomalle liiallisen työmäärän takia mutta myös siksi että heillä on jatkuva eettinen ristiriita heidän tietäessään mitä hyvä kotihoito olisi mutta heillä ei ole kuitenkaan sitä toteuttaa kuulen näitä tarinoita viikoittain olenkin tullut siihen tulokseen että joko kärkihankerahat eivät ohjaudu sinne minne niiden pitäisi tai sitten kärkihankkeiden ulkopuolella oleviin asioihin ei kunnissa ja alueilla panosteta tai niihin ei ole rahaa panostaa toivon ettei ministeri saarikko tai hallitus sanoisi että omaishoito ja kotihoito ovat nyt paremmassa tilassa kuin ennen koska se ei hoidettavien omaisten ja työntekijöiden näkökulmasta pidä paikkaansa olenkin kovin iloinen siitä että ministeri saarikko lupasi äsken keskustelussa selvittää tämän tilanteen miten kärkihankerahoitusta käytetään kunnissa ja onko siellä tapahtunut esimerkiksi sitä että että rahat ovatkin ohjautuneet johonkin muuhun kuin mihin ne on tarkoitettu

arvoisa puhemies viime vuonna tähän aikaan oli suuri ilo tulla antamaan hyvää palautetta hallitukselle siitä että ruoka apuun oli varattu miljoona euroa valtakunnallisesti tämän seurauksena toistasataa yhdistystä sai omaan työhönsä tukea ja ja mahdollisuutta tehdä sitä vielä paremmin täällä kansanedustaja niikko omaan tiukkaan tuttuun sävyynsä kritisoi sitä että nyt tämä avun raha on täältä poistettu ja olen kyllä niikon kanssa samaa mieltä että tämä on suuri ja tärkeä asia ja ja olen myös hänen kanssaan pettynyt siitä että koko joka täällä viime vuoden talousarviokäsittelyssä oli tälle vuodelle niin sanotun matalan kynnyksen toimintamallit otsikon alla valiokunta on nyt poistanut kokonaan koko tämän osion tästä mietinnöstä ensi vuodelle tämä käytännössä tarkoittaa sitä että tämä on äärimmäisen huono suomi sata vuotta lahja näille kansalaisjärjestöille jotka tätä niin sanottua viimekätistä sosiaaliturvaa sitä viimeisintä oljenkortta jakavat ne jotka ovat senkin ulkopuolelle jääneet jäävät nyt sitten kokonaan

tietoinen valinta valiokunnalta olin yhteydessä sekä jaoston jäseniin joille tämä asia kuuluu valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajaan ja useisiin jäseniin muun muassa edustaja sarkomaahan ja selitin tämän tilanteen ettei ole mitään järkeä poistaa tätä yhtä miljoonaa täältä kun ollaan juuri saatu se asia ministeriön ja näiden järjestöjen kanssa toimimaan tämä on äärimmäisen huonoa hallintoa sen lisäksi että se aiheuttaa paljon kipua ja tuskaa on kaksi asiaa joiden kautta syntyisi säästöjä todella nopeasti ensinnäkin alkoholinkäytön väheneminen koko kansakunnan liikunnan lisääntyminen koko kansakunnan tasolla tämä ensimmäinen vaihtoehto nyt on sillä tavalla hankala että juuri on päätetty siitä että tämä alkoholinkäyttö lisääntyy ja ja kulut sen osalta tulevat myös kasvamaan hyvin merkittävästi seuraavan viiden vuoden aikana mutta tämän liikunnan osalta nyt olisi vielä mahdollisuuksia panostaa siihen enemmän sillä jos tämä kansakunta alkaa liikkua niin se tulee välittömästi näkymään ja niin kuin täällä mietinnössäkin todetaan jopa kaksi miljardia voivat olla ne säästöt joita pitkällä juoksulla aletaan vuosittain saamaan sitten kiinnittäisin huomiota tähän kun täällä todetaan sivulla tässä mietinnössä kelaa koskevan lainsäädännön uudistamistarpeesta kysyisin tästä kun täällä todetaan näin että sote uudistus tuo kelalle uusia tehtäviä ja vastuita mutta ei käy mitenkään ilmi onko näihin uusiin tehtäviin millään tavalla varauduttu ja asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että jos ei jos ei varauduta niin käy niin että aivan samalla tavalla kuin toimeentulotukiuudistuksessa asiat menevät alussa niin sanotusti päin mäntyä ei vaan järjestelmä pysy tämän uudistuksen perässä jos siihen ei varauduta myöhemmin sitten kun saatiin

kelalta selvitys todettiin että heillä ei ole ollut mahdollisuutta varautua tähän ei ole ollut riittävästi resursseja ja niin edelleen nyt ollaan tekemässä samaa virhettä uudestaan mutta kymmenen ehkä sata kertaa suuremmassa mittasuhteessa ei euroakaan tähän muutosprosessiin ole varattu ja tämä on kyllä asia oli hallitus nyt oppositiosta mitä mieltä tahansa johon kyllä kannattaisi ihan oikeasti tarttua ja pohtia miten tämä järjestetään sitten vielä vaan totean erikseen että tämä aika joka vaaditaan näiden ict laitteiden ja ohjelmien yhdistämiseen on minimissään kaksi pilkku viisi vuotta ehkä kolmekin vuotta ja tämä aikaikkuna on nyt sulkeutunut ja me olemme tilanteessa että tämä ei voi käytännössä alkaa tällä aikataululla joka on esitetty tälle koko sote

arvoisa puhemies eilen ja tällä viikolla olemme käyneet läpi ministeriöiden toimialoja ja tänään vuorossa oleva sosiaali ja terveysministeriön toimiala on ehkä yksi merkittävin toimiala kysyin täällä tällä viikollakin muilta ministereiltä miten olette valtioneuvostossa kaiken kaikkiaan onnistuneet yhteistyössä stmn kanssa esimerkiksi opetus ja kulttuuriministeriön kanssa olemme paljon puhuneet ennaltaehkäisyn merkityksestä ja haluan oikeastaan nyt korostaa sitä että jo tänä vuonna saimme hallitukselta lupauksia että tätä ministeriöiden välistä yhteistyötä kehitetään esimerkiksi niin kutsutussa edustaja harkimon vetämässä työryhmässä totesimme että opetus ja kulttuuriministeriö ei voi yksin selviytyä siitä ennaltaehkäisyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuusta vaan siinä tarvitaan muita ministeriöitä tässä stm on hyvin keskeisessä roolissa joten kysynkin miksi tämän yhteistyön kehittäminen ei konkreettisemmin näy tässä budjetissa kaiken kaikkiaan kun puhutaan sosiaali ja terveydenhuollosta ennaltaehkäisystä niin pitää muistaa että meillä on noin kymmenen prosenttia asiakkuuksista kansalaisista jotka aiheuttavat valtaosan lähes kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia kustannuksista puhumme vanhuksista jotka ovat tästä noin yhden kolmanneksen moniongelmaisista toinen kolmannes ja se jäljelle jäävä kolmannes ovat somaattisesti vakavasti sairaat ihmiset joten ydinkysymys koko sosiaali ja terveydenhuollossa ja sen uudistamisessa on miten me saamme haltuun nämä kolme kohderyhmää meillä päijät hämeessä lahden alueella on tehty edistyksellistä työtä sosiaali ja muun muassa niin kutsutun case manager toiminnan kautta käytännössä erikoissairaanhoidossa meillä on asiakasohjaus asiakaspalvelupäällikkö jos sanoo näin kansankielellä joka vastaa siitä että henkilökohtainen ohjaus toteutuu syy miksi nostan tämän esille on se että toivoisin nyt että hallitus jo ensi vuoden aikana kun tästä budjetista puhumme näkee nämä mahdollisuudet siinä mitä henkilökohtainen asiakasohjaus tuo tullessaan säästöjen osalta tapasin tänään muun muassa sitran edustajan he ovat sitrassa pohtineet samaa asiaa ja jo tehneetkin aika paljon muun muassa pirkanmaan alueella joten kysynkin miten voisimme valtakunnallisesti edistää tällaista case manager ajattelua edelleen miten voisimme lainsäädännön kautta tuoda sitä puhumattakaan että loisimme taloudellisia insentiivejä tämän mallin käyttöön toinen elementti on lastensuojelu mielenterveys ja päihdepalvelut yhden lastensuojelutapauksen hinta on keskimääräisesti noin seitsemänkymmentäviisituhatta jopa satakaksikymmentäviisituhatta mitä jos säästäisimme kussakin kaupungissa maakunnissa kaksikymmentä kolmekymmentä tai enemmän lastensuojelutapauksissa nämä ovat investointeja arvoisa hallitus joten siinäkin mielessä kysyn sitä minkä takia kuten aikaisempi puhujakin totesi tästä ennaltaehkäisystä on nipistetty toki pitää muistaa se että se on myös kuntien tehtävä ei yksin valtion tehtävä mutta nyt kun olemme tässä muutosvaiheessa useat kunnat säästävät juuri tästä ennaltaehkäisystä mistä se sitten johtuu yksi iso syy on valtiovarainministeriön valtionosuusmalli joka kannustaa kuntia leikkaamaan panostuksista sosiaali ja terveydenhuoltoon kuulitte aivan oikein nyt kannattaa säästää niin saatte jatkossa enemmän se johtaa aivan kohtuuttomiin tilanteisiin se johtaa tilanteisiin joissa aluehallintovirastot joutuvat puuttumaan laatuun hoidon tasoon ja toimintaan ylipäätään ei pelkästään kotihoidossa vaan laajemminkin sosiaali ja tervey denhuollossa joten tämä malli käytännössä näivettää julkisen sektorin ja mikä tärkeintä ilmeisesti hallitukselle se tekee tilaa yksityisille monikansallisille yrityksille vallata markkinoita ja surkastuttaa samalla julkisen

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

tärkeä osa sitä itse asiassa suomalaiset myös toivovat ja ja kannattavat erilaisten tutkimusten mukaan sillä tämänhetkinen järjestelmämme ei erityisesti perusterveydenhuollossa toimi ja ihmiset odottavat tällä hetkellä liian kauan lääkäriin pääsyä tämä näkyy ennen muuta niiden ihmisten kohdalla joilla ei ole varaa rahalla ostaa paikkaa pois jonosta tai jonon kärkeen siirtyä ne joilla on työtä ovat työterveyshuollon piirissä heidän palvelunsa ovat tällä hetkellä varsin hyvät myös ne joilla on esimerkiksi erilaisia vakuutuksia vaikkapa lapsivakuutuksia saavat palvelua nopeasti normaalisti ilman jonotusta ja ja myös ne joilla on rahaa maksaa yksityisestä lääkärivastaanotosta pääsevät pois sieltä jonosta mutta ne ihmiset joilla tätä mahdollisuutta ei ole eli pienituloiset monet lapsiperheet lukuisat eläkeläiset ovat tällä hetkellä jopa viikkoja lääkärijonossa odottaen pääsyä kiireettömän lääkärin kiireettömän lääkärin vastaanotolle

onko tämä nykymalli perustuslain näkökulmastakaan enää kunnossa minun mielestäni ei ole me olemme hyvin eriarvoisessa asemassa ne joilla on rahaa joilla on työtä joilla on vakuutuksia saavat hoitoa nopeammin kuin monet muut joilla ei ole rahaa tätä ohituskaistaa käyttää sen takia itse kannatan ennen muuta perusterveydenhuollon tasolle laajaa valinnanvapautta että ihmiset voisivat päästä pois näistä lääkärijonoista on myös maaseudulle hyvin oleellinen juttu että me saisimme lääkärivastaanottoja takaisin myös maaseutumaisiin kuntiin itse olen vakuuttunut että soten perustason valinnanvapaus tulee lisäämään myös lääkärivastaanottoja pienempiin keskuksiin joissa julkinen puoli syystä tai toisesta lääkärivastaanottoja ole ylläpitänyt nykymalli ei siis toimi se ei ole tasa arvoinen se ei ole oikeudenmukainen ja sen takia pidän tärkeänä sitä että sote uudistuksessa edetään ja valinnanvapaus erityisesti perusterveydenhuollon osalle tuodaan

hallinnonalalle on muutamia hyviä kohdennuksia ne kertovat siitä pienestä liikkumavarasta mitä on ollut mutta myös niistä arvovalinnoista mitä on tehty vaikkapa siitä että kaikista pienimmällä toimeentuleville eläkeläisille halutaan jälleen ohjata hivenen lisää

on nyt luovuttu eli enää emme ole siinä tilanteessa että eduskuntaan tuotavasta keltaisesta budjettikirjasta olisi veteraanien kuntoutusrahoja leikattu tietäen ja odottaen että eduskunta ne sinne tulee korjaamaan vaan nyt nuo rahat ovat oikealla tasolla ja ja niitä lisätään aina sen mukaan jos lisätarvetta tulee näin ministeri saarikko on tänäkin vuonna useamman kerran tehnyt ja ja tämä on ainoa oikea tapa miten tässä pitää edetä toivon myös että tämä sotilastapaturmalaki josta tänään keskusteltiin etenee meillä on hyvä kriisinhallintapuolen turva tällä hetkellä mutta jollain tavalla tuntuu erikoiselta että niillä nuorilla miehillä ja naisilla jotka tekevät pakollista miehet varsinkin pakollista varusmiespalvelusta on heikompi oikeusturva tällaisissa tapaturmatilanteissa kuin vapaaehtoisesti kriisinhallintatehtäviin osallistuvilla ja kun nyt olemme kriisinhallintapuolen saaneet kuntoon haluan että me lisäämme panoksia siihen että sotilastapaturmalaki saatetaan ajan

arvoisa puhemies valiokunta on hyvin tyytyväinen niihin määrärahaesityksiin jotka on tehty veteraanikuntoutukseen niin kuin täällä edustaja heinonen juuri hetki sitten totesi itsenäisen suomen sata vuotisjuhlavuoden kunniaksi on täysin perusteltua se että nämä asiat nyt todella hoidetaan kuntoon täällä on vielä ponsikin siitä että hallitus seuraa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin osoitettujen määrärahojen riittävyyttä ja palvelujen toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palvelujen piiriin

jotka vanhuksille ovat ovat aivan liian pienet kun niistä kaiken lisäksi vielä joudutaan maksamaan veroa kun ajatellaan miten arvokasta työtä tehdään jos sama työ tehdään laitoksissa silloin puhutaan useista tuhansista euroista hoitokustannuksina kuukautta kohti niin sitä taustaa vasten olisi varmasti mahdollista

kotona tapahtuvasta omaishoidosta vähän korkeampaa korvausta sitten toisena asiana kiinnitän huomiota kuntien järjestämään sosiaali ja terveydenhuoltoon jossa on nostettu esille lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut tämä on aivan totta omallakin paikkakunnallani että näissä käynneissä on nyt nousu noin kaksikymmentä prosenttia forssankin seudulla tämä pitää nyt jatkossa tarkkaan selvittää mistä tämä johtuu onko kysymys siitä että nyt palveluihin hakeudutaan enemmän kuin aikaisemmin kun niitä on paremmin saatavana vai onko todella niin että nämä ongelmat ovat myöskin räjähdysmäisesti kasvamassa silloin pitää hyvin tarkkaan selvittää ne juurisyyt jotka ovat johtaneet tähän se että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarve kasvaa on merkki siitä että asiat eivät ole kunnossa silloin pitäisi löytää ne perussyyt mitkä ovat johtaneet tähän tilanteeseen että merkittävä osa liian suuri osa nuorista oireilee koska yksikin on aivan liikaa sitten puutun viimeisenä sote tilanteeseen tätähän nyt sitten yritetään jo lähes kymmenen vuoden ajan on tavoitteena ollut uudistaa sosiaali ja terveydenhuoltoa kaiken kaikkiaan meillä kuitenkin terveydenhuolto toimii erittäin hyvin ainoa ongelma on se että perusterveydenhuoltoon on varsinkin suuremmilla paikkakunnilla jonoja hoitoonpääsy ei ole taattu mutta erikoissairaanhoidon kohdalla tilanne on kohtalaisen hyvä ja minun neuvoni nyt tämän uudistuksen eteenpäinviemiseksi on se ettei kannata tavoitella aivan liikaa vaan pitäisi tehdä tavalla joka on toteuttamiskelpoinen ja joka parantaa nykyisten palvelujen toimintaa ettei tule se tilanne että sitten kun kaikkea yritetään uudistaa meillä onkin vuonna kaksituhattakaksikymmentä kaaos käsissä tällä haluan sanoa sen että

jos sen toimeenpanoa ei ole mahdollista tehdä järkevällä tavalla tätä taustaa vasten nyt toivon että näissä valinnanvapausneuvotteluissa tavoitellaan vähemmän poliittisia intohimoja ja rakennetaan se uudistus niin että lähdetään liikkeelle varovaisemmin ei meidän tarvitse samaan aikaan tuoda yksityistä sektoria vauhdilla mukaan koska tähän saakka yksityinen sektori on järkevällä tavalla täydentänyt julkisen sektorin palveluja ja tästä kannattaisi nyt ottaa myöskin oppia että lähdetään liikkeelle maltillisesti eikä sillä tavalla että tavoitellaan niin suuria muutoksia yksityisen mukaantulossa että siinä meneekin lapsi pesuveden mukana me emme saa nyt menettää erikoissairaanhoidossa sitä korkeaa hyvää osaamista mitä meillä tänä päivänä on

täyden palvelun keskussairaalaa mukaan lukien viisi yliopistosairaalaa siinä joukossa ja sen lisäksi sitten on kuusi keskussairaalaa joista tiedän että ainakin eräät virkamiehet tuolla ministeriössä haluaisivat päästä niistä pidemmällä aikavälillä eroon meillä ei ole varaa palveluja niin mittavasti keskittää että matkat pitenevät aivan liian pitkiksi se on myöskin potilasturvallisuuden näkökulmasta suuri uhka jos se matka sinne ensiapuun on kymmeniä kilometrejä

arvoisa puhemies

edustaja anttila puhui viisaasti sote uudistuksesta sekä siitä että on viisasta tuo uudistus porrastaa ja myös keskittämisestä ja ja yksityistämisestä pidän tärkeänä sitä että nyt huolellisesti harkitaan ennen kuin tätä valinnanvapausuudistusta viedään eteenpäin lausuntokierrokselta näemme että valtaosa lausujista on erittäin juuri tähän valinnanvapausosioon ja asiakasseteliosioon ja pitäisin tärkeänä että nimenomaan erikoissairaanhoidon osalta maakunnilla maakunnan liikelaitoksilla ei olisi ikään kuin ensisijaisena velvoitteena tarjota näitä asiakasseteleitä vaan että se voisi tapahtua sitten erillisen harkinnan pohjalta jos maakunnat niitä tarvitsevat pelkään nimittäin sitä poliittista prosessia että jos pääsääntö ja lähtökohta on se että asiakasseteleitä täytyy tarjota niin on aika vaikeaa poliittisesti tehdä sitä päätöstä että niitä ryhdytään rajoittamaan pitäisi tapahtua toisinpäin eli vasta erillisen poliittisen päätöksen seurauksena näitä asiakasseteleitä tarjottaisiin ja silloin voitaisiin varmistaa se että meillä varmasti on jatkossakin sellaiset keskussairaalat joissa päivystys kaikkine erikoisaloineen toimii hyvin arvoisa puhemies kiinnitän huomiota lääkekorvausmenoihin ja tästä tulemme huomenna tekemään esityksiä pidän vahinkona sitä että

arvoisa herra puhemies edustaja anttila kyllä kuvasi ihan loistavasti tämän tilanteen tässä mitään muuta mahdollisuutta kuin tämä porrastettu malli että päästäisiin edes jollakin tavalla maaliin tämän sote uudistuksen kanssa auki on edelleen aikuissosiaalityön rooli miten se tullaan tässä järjestämään miten kolmannen sektorin rooli sosiaaliturvaa täydentävänä voimana huomioidaan nämä asiat ovat kaikki auki nämä pitäisi nyt avoimesti tunnustaa ja yhdessä tarttua töihin mutta vuosi sitten tässä samassa tilanteessa puhuttiin näistä asioista ja tämän vuoden aikana ei ole tämä keskustelu oikeastaan mennyt mihinkään näissä asioissa onko tässä käymässä nyt niin että vain odotetaan että nämä ongelmat tipahtavat syliin ja sitten todetaan että oho miten tässä tällä tavalla pääsi käymään vaikka on nyt vuosi keskusteltu näistä keskeisistä ongelmista

arvoisa herra puhemies yhdyn niihin kiitoksiin ministerille koko stmn liittyen veteraanimäärärahoihin viljelijöitten jaksamiseen liittyvään rahoitukseen saattohoidon määrärahaan tässä puheenvuorossa oikeastaan haluan kommentoida tätä äsken esitettyä epäkohtaa että diabeteslääkkeistä on leikattu kuten toteaja varmaan tietää kokonaan tätä lääkityksen korvausta ei ole viety vaan se on tuosta sadan prosentin korvattavuudesta alennettu toiseen luokkaan missä muut meidän suomalaisten kansansairaudet ovat kuten esimerkiksi sydän ja verisuonisairaudet

varmasti olemme siitä toteajan kanssa samaa mieltä että on vaikeaa luopua sellaisista eduista ja tehdä satojen miljoonien leikkaukset mitä olemme joutuneet myös tällä sosiaali ja terveydenhuollon sektorilla tekemään ne osuvat kipeästi juuri sairaisiin totta kai heihin jotka näitä lääkkeitä muun muassa käyttävät toivon että myös suomi kohtaa tämän uuden aikakauden tavoitellaan talouden kasvu työpaikkojen lisääntyminen tuo meille verotuloja vain tämän vahvan valtiontalouden kautta me voimme ajatella että meidän pohjoismainen hyvinvointivaltiomme säilyy tuo valtio joka turvaa ihmisille

edustaja tolppasen kysymykseen tässä en oikein ymmärrä kyllä miten se liittyi tähän koko aiheeseen mutta hän kysyi minulta palkkaisinko kolmeksi päiväksi työntekijän työntekijän töihin voin vastata siihen että riippuu paljon yrityksestä ja siitä tarpeesta mutta kolmen päivän koeaika olisi ihan hyvä ja uskon että siihen löytyy kyllä kyllä halukkuutta se on ihan

arvoisa herra puhemies todellakin diabeteslääkkeistä kuten edustaja heikkinen totesi muut kuin insuliinivalmisteet siirrettiin alempaan erityiskorvausluokkaan vuoden alussa tämä päätös oli siinä mielessä ongelmallinen että diabetes on huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle aiheuttava kansantauti jonka kohdalla hoidon laiminlyönti johtaa lisäsairauksiin joiden kustannukset tulevat huomattavasti kalliimmiksi siis noin prosenttia kaikista kustannuksista aiheutuu nimenomaan näistä lisäsairauksista liitännäissairauksista sen vuoksi on aika lyhytnäköistä säästää juuri tästä peruslääkityksestä jos se johtaa huonompaan hoitovasteeseen ja siihen että jotkut potilaat eivät sitten sitä lääkitystä käytä sen sen kalliin hinnan vuoksi kaikkein tärkeintä on tietenkin se että lääkekustannuksia katsotaan kokonaisuutena ja sen vuoksi pidän tärkeimpänä ja kiireellisimpänä tavoitteena sitä että saisimme vuosittaista maksukattoa alennettua tällainen panostus kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin potilaisiin jotka lääkehoitoa tarvitsevat huomenna saamme äänestää kristillisdemokraattien esityksestä jossa jossa esitämme viidenkymmenen miljoonan euron lisäystä lääkekorvauksiin vuosittaisen maksukaton alentamiseksi nykyisestä kuudestasadastaviidestä eurosta neljäänsataanviiteenkymmeneen

arvoisa puhemies suomalaisissa on vahvasti se ajatus että terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät hetkessä parantamaan sairaudet ja itse asiassa sitä omaa panosta siihen ei tarvita laisinkaan tämä havainto että me tarvitsemme omaa panostusta pätee erityisesti kroonisissa sairauksissa meillä on tutkimusnäyttöä päijät hämeessä ikihyvä päijät häme terveysvalmennushankkeessa siitä että kansalainen tarvitsee opastusta siihen miten hän itse kykenee muuttamaan omia elämäntapojaan myös sairauden myöhäisessä vaiheessa tämä muutos on vaikuttavaa on osoitettu että huonossa tasapainossa olevien diabeetikkojen osalta ja infarktin sairastaneiden osalta meillä on mahdollisuus miljoonien säästöihin vuodessa sillä että me muutamme omaa elämäntapaamme kansalainen voimavaraistuu siihen tekemään näitä elämäntapamuutoksia tämä liittyy sillä tavalla lääkkeisiin että nimenomaan tällä hetkellä tällä tavalla me voimme vähentää lääkkeiden käyttöä ja itse asiassa tulevaisuudessa lääkekustannukset menevät entistä enemmän sitten toimeentulotuen piiriin tällä hetkellä kela hyväksyy myös ne jotka todella tarvitsevat lääkkeitä pystyäkseen pitämään sen sen sairautensa tasapainossa ja he voivat saada korvausta myös toimeentulotuesta tämän johtopäätöksenä on se että me tarvitsemme nyt ruskoahon selvitystä siitä miten tätä meidän lääkekorvausjärjestelmää tulisi kehittää jotta sitten se vastaisi niihin käytännön tarpeisiin ja parantaisi kansanterveyttä
arvoisa herra puhemies täällä eduskunnassa kun oli nämä kansalaisten vierailupäivät niin diabeteshoitajaryhmä oli tullut tutustumaan korjattuun eduskuntataloon ja he ottivat minut sitten erilleen tuossa käytävällä ja kysyivät näin ymmärtääkö hallitus mitä tämä korvaustason laskeminen tulee yhteiskunnalle maksamaan me näemme nyt sen kun ihmiset ovat ajautuneet vakaviin ongelmiin tämän muutoksen takia kerro niille nyt terveisiä että ei kannata tehdä säästöjä jotka tuovat moninkertaiset kustannukset joten tässä joulun kunniaksi diabeteshoitajaryhmän terveiset hallitukselle

arvoisa herra puhemies vielä tähän keskusteluun lääkekorvauksista tarkennetaan vielä sen verran että tässä korvausluokan vaihdoksessa on kyse tyypin kahden diabeteksen hoidosta ykköstyyppi on on aivan oma sairautensa edustaja räsänen totesi että diabeteksen

pitää ottaa huomioon ja on sen takia ikävää että tätä korvausluokkaa on laskettu haluan kuitenkin muistuttaa että että puhutaan usein hyvin samanlaisista liitännäissairauksista muiden kansansairauksien kohdalla kuten verenpainetaudista ja muista sydän ja verisuonitaudeista samat asiat auttavat ja ehkäisevät ja samalla tavoin

nämä sairaudet hoitamattomina aiheuttavat hyvin paljon samankaltaisia jatko ongelmia ja sen takia on hyvin tärkeää että eri keinoin saadaan hyvä hoitotasapaino toinen asia mitä haluan lyhyesti kommentoida ovat nämä maksukatot on ollut silloin tällöin hieman keskustelua julkisuudessa muun muassa maksukattojen yhdistämisestä ja kannatan kyllä sitä että vaikkakin haaste on vaikea yhdistää lääkemaksukatto lääkärissä käyntien maksukatto ja matkakorvauksien maksukatto tuo työ otettaisiin vakavasti hetkessä sellaista ei varmasti aikaansaada koska eri maksajatahot ja silloin järjestelmän muutos ei yksinkertainen ole mutta ollaanhan tässä juuri selättämässä

kuten pitkään yritettyä sote uudistusta olemme aivan viime metreillä senkin kanssa joten otetaan tästä maksukattojen yhdistämisestä vaikka seuraavalle hallituskaudelle tavoite

arvoisa herra puhemies tämä diabetes keskustelu on tärkeää koska kyseessä on todellakin erittäin merkittävä merkittävä kansantauti ja itsekin puhuin nimenomaan nyt tästä kakkostyypin diabeteksesta edustaja talja nosti kyllä esiin erittäin tärkeän näkökulman tästä potilaiden omahoidosta elintapojen muutoksesta ja ja omavastuusta ja tätä ei voi olla liikaa korostamassa koska se on todellakin erittäin erittäin tärkeää varmasti tässä tulisi vielä enemmän terveydenhuollossa myös tehdä ja siihen panostaa aivan viimeaikaiset tutkimuksetkin osoittavat että esimerkiksi tässä kakkostyypin diabeteksessa nimenomaan siinä tuoreessa vaiheessa painon pudotuksella ja ruokavaliohoidolla pystytään jopa parantamaan kun se tehdään tehdään vaan ripeästi ja siinä varmasti myös lääkärikunnalla on on parantamisen varaa kun täällä edustaja heikkinen aiemmassa puheenvuorossaan nosti esiin saattohoidon josta erittäin paljon käytiin keskustelua tässä salissa eutanasiakansalaisaloitteen yhteydessä niin haluan vielä painottaa tätä että on hyvä että hallitus on pienen panostuksen nyt tähän saattohoidon kehitykseen myös rahallisesti laittanut on viime vuosina tehty hienoa työtä ja sitä työtä on on todellakin jatkettava siitä kaikki kiitos myös nykyiselle hallitukselle mutta nämä panostukset eivät vielä riitä ja kun kansalaisten keskuudessa on niin suuri huoli joka purkautuu paineena esimerkiksi tämä eutanasian suuntaan niin nyt kyllä pitäisi ponnistella niin että voimme vakuuttaa kansalaisille että jokainen suomalainen saa tarvitsemansa hyvän saattohoidon eikä ole sitä turhaa pelkoa että joutuu kivuissa kärsimään kärsimään sitten loppuvaiheessa

arvoisa herra puhemies usein toimi niin kuin me täällä toivomme tai oletamme esimerkiksi silloin kun lääkekorvauksia leikattiin me ajattelimme että he osaavat hakea sitten jollakin muulla tavalla lisätuloa jotakin kautta että voivat saada lääkkeensä edelleen mutta kävikin ilmi kotihoidossa olevien henkilöiden kautta että monet vanhukset puolittivat lääkkeitään ja sen seurauksena tiedämme jo kun tämä on vuoden verran jatkunut että monen tila on merkittävästi heikentynyt kyllä lainsäätäjän pitää lähteä siitä että tällaisessa tilanteessa se myöntää virheensä ja toteaa että tämä ratkaisu oli ehdottomasti huono ikinä ei ole hyödyllistä tehdä sellaisia säästöjä jotka lopulta tuottavat vain tässä

arvoisa herra puhemies omahoito on todella tärkeä aihe

näitä puheenvuoroja ei yhtään liikaa tässä salissa ole koska tässä ei puhuta miljardeista panostuksina valtiontalouteen tai tulevan vuoden budjettiin niin tavallaan siitä ei puhuta koska nämä ovat tekoja jotka eivät todellakaan ole pelkästään meidän terveydenhuollon osaajien asia jotta ihminen osaisi omilla elintavoillaan vaikuttaa omaan kasvuunsa omaan jaksamiseensa työelämässä omaan hyvinvointiinsa eläkkeellä niin tuota työtä pitäisi tehdä yhteiskunnan sektoreilla ja työn pitäisi alkaa meidän tulevien sukupolviemme osalta jo neuvolajärjestelmässä luotankin että lasten nuorten ja perheitten palvelujen muutosohjelmassa panostetaan perhekeskusten kautta siihen että meidän vanhempamme osaavat paremmin huomioida myös ne asiat mitkä siellä kodin arjessa vaikuttavat lapsen tottumuksiin ruuan liikunnan ja elämän suhteen toinen paikka missä ei koskaan puhuta on meidän koulujärjestelmämme mitä koulun arki on tukeeko se lapsen tervettä kasvamista myöskin oppiaineissa usein me puhumme ja kinastelemme siitä onko matematiikkaa riittävästi tai onko reaaliaineita riittävästi mutta mitä noilla taidoilla tekee jos meille ei tule ihmisiä jotka jaksavat työelämässä ovat positiivisesti suuntautuneita

arvoisa puhemies palaan vielä tähän omahoidon toteutukseen tutkimusten mukaan mukaan on suomessakin tehty siinä todella todella konkreettisesti on on tarvis ammattilaisten muuttua niin kuin valmentajan rooliin jotta sitten pystytään tukemaan kansalaisia siinä elämäntapamuutoksessa ne tutkimustuloksethan joita suomessa on saavutettu tarkoittavat sitä että kansalaiset ovat terveempiä niille tulee vähemmän kontakteja erikoissairaanhoitoon perusterveydenhuoltoon silloin kun krooniset sairaudet ovat edenneet pitkälle nämä säästöt eivät ole lääkekustannussäästöjä vaan kontaktisäästöjä terveyspalvelujärjestelmään silloin silloin kun tehdään itse työtä ja realisoidaan se että me me olemme itse ne jotka kykenemme itseämme auttamaan siinä muuttuu valmentajaksi tällä tavalla me pystymme myös vähentämään sitten pysyvästi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannuksia ja saamaan terveitä elinvuosia lisää viimekätisestihän on sitten lääkkeet jotka tukevat tätä omaa selviytymistä tässä tässä sairauden kanssa on mielenkiintoista havaita että sairausvakuutusasiain neuvottelukunta on ottanut kantaa tähän tähän kela korvausjärjestelmään ja näkee että nyt sitten jos lääkekorvausjärjestelmä ei riittävästi kykene kansalaista tukemaan silloin myös toimeentulotukea voidaan käyttää tähän asiaan minusta tämä on sillä tavalla nyt huolestuttava ilmiö että se meidän kohdennettu korvausjärjestelmämme ei kykene tukemaan vaan me turvaudumme sitten sekundaariseen korvausjärjestelmään tällä tavalla tämä on vaikutin siihen että meidän tulee nyt sitten panna panoksia kokonaisuudessaan meidän korvausjärjestelmämme kehittämiseen siten että ensisijaiset järjestelmät olisivat tukemassa
kunnioitettu puhemies tänään keskusteltiin aiemmin suomen köyhistä ja ruoka apujärjestöjen asiakkaitten näkökulmasta kuten tiedetään suomessa on kymmeniätuhansia nälkää näkeviä henkilöitä ja näin ei saisi hyvinvointiyhteiskunnassa olla mutta jostain syystä ruoka aputyölle on kova tarve tässäkin maassa ministeri mattila ei vastannut siihen kysymykseen kun kysyin miksi stea ei voi ottaa avustuskohteekseen näitä ruoka aputoimijoita joita suomessa on noin neljäsataa he eivät paljoa pyydä he pyytävät ainoastaan tukea siihen että saisivat maksaa polttoainekustannuksensa ja ja ne muutamat muut juoksevat kulut joihin heillä kaikilla ei ole varaa koska useat toimijoista ovat eläkeläisiä ja myös työttömiä henkilöitä perussuomalaisten ollessa hallituksessa me teimme silloin keskustan ja vähän niin kuin periaatelinjauksen että halutaan tukea näitä vähävaraisia henkilöitä tämän hallituskauden aikana varsinkin kun ollut merkittävä juhlavuosi suomella niin tällekin vuodelle kohdistettiin se miljoonaa euroa ruoka aputyöhön joka koskettaa suoraan yli kolmea

miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa nämä asiakkaat nyt eivät valitettavasti saa minkäännäköistä huomionosoitusta eivät sen enempää stealta kuin eduskunnaltakaan ensi vuonna siinä mielessä vetoan teihin hallituksen jäsenet onko teille tärkeämpää tehdä poliittisia irtopisteitä sillä että te ette tuo hankkeita jotka perussuomalaiset ovat aloittaneet vai tukea niitä henkilöitä jotka ovat avun tarpeessa tämä on minun mielestäni semmoinen häpeä jos me eduskunnassa rupeamme politisoimaan köyhien kustannuksella tämä olisi voitu korjata täällä eduskunnassa joulun alla kun me näitä kohteita valitsimme mutta kun perussuomalaiset eivät ole enää hallituksessa niin tämä asia haluttiin kaataa ja tämä kaadettiin kuten kaadettiin monen muunkin nuorisotyötä tekevän toimijan pienet pienet muruset joita he kaipaavat tuonne ruohonjuuritasolle odottaisin hiukan joulumieltä hallitukselta

esitellään puolustusministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäseitsemän

edustaja jaoston puheenjohtaja

arvoisa puhemies

puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään kahden pilkku miljardin euron määrärahaa tämä on noin neljäkymmentäkaksi pilkku kolme miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarviossa pääluokan menojen osuuden arvioidaan olevan noin yksi pilkku kaksikymmentäneljä prosenttia bruttokansantuotteesta valiokunta on tyytyväinen että hallinnonalan talousarvioesityksessä on otettu kattavasti huomioon puolustusselonteossa linjatut tarpeet hallinnonalalle asetetut tavoitteet pystytään valiokunnan saamien selvitysten perusteella toteuttamaan esitetyllä määrärahalla puolustusvoimien toimintamenot sotilaalliseen maanpuolustukseen esitetään noin kaksi pilkku neljäsataakaksikymmentäkuusi miljardia euroa tästä yksi pilkku miljardia euroa kohdistetaan puolustusvoimien toimintamenoihin esitys sisältää viidenkymmenen miljoonan euron lisäyksen turvallisuusympäristön muutosten edellyttämään valmiuden parantamiseen myönteistä on myös se että toimintamenoihin sisältyy kahden miljardin euron lisämääräraha sopimussotilaiden palkkaamiseen talousarvioesityksen määrärahalla pystytään toteuttamaan kahdeksantoistatuhannen reserviläisen kertausharjoitukset kuten tavoitteeksi on asetettu valiokunta pitää perusteltuna että tutkimus ja kehittämistoiminnan kokonaisrahoitusta nostetaan asetetun tavoitteen mukaisesti siten että se saavuttaa kahden prosentin tason sotilaallisen maanpuolustuksen menoista

puolustusmateriaalihankinnat momentille esitetään noin neljänsadanseitsemänkymmenenkahdeksan miljoonan euron määräraha puolustusmateriaalihankintoihin luetaan mukaan myös hawk modifiointiin esitetty neljän pilkku kuuden miljoonan euron määräraha varsinaisten puolustusmateriaalihankintojen osuus on noin kaksikymmentä prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahasta ilman arvonlisäveroa tämä on edelleen alhaisempi kuin ennen puolustusvoimauudistusta arvoisa puhemies valiokunta pitää hyvänä että esitys sisältää hallitusohjelmassa linjatun määrärahalisäyksen suorituskykypuutteiden korjaamiseen määräraha kasvaa kuluvan vuoden miljoonasta eurosta sataankymmeneen miljoonaan euroon vuonna kaksituhattakahdeksantoista momentin tilausvaltuuksiin sisältyy lähes kokonaan merivoimien strateginen suorituskykyhanke laivue kaksituhattakaksikymmentä tämän arvo on yksi pilkku nolla yksi miljardia euroa on välttämätöntä että suomi pystyy varmistamaan riittävän osaamisen kotimaassa jotta hankittua järjestelmää pystytään käyttämään ylläpitämään sekä tarvittaessa muokkaamaan koko sen elinkaaren ajan kaikissa olosuhteissa valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota yhteispohjoismaisilla yhteispohjoismaisilla hankinnoilla tavoiteltaviin kustannussäästöihin ja pitää hyvänä että ensimmäiset askeleet konkreettiseen yhteistyöhön on otettu lopuksi arvoisa puhemies maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen valiokunta pitää erittäin myönteisenä sitä että hallitus on vihdoin ottanut huomioon eduskunnan tahdon eikä ole leikannut momentin määrärahoja tämä on ollut jo liiankin pitkään perinteenä tässä eduskunnassa nyt se on korjattu ja tämä linja on hyvä lopuksi arvoisa puhemies haluan kiittää ministeri niinistöä siitä että olette hoitanut tehtävänne hyvin meillä on jaostossa ollut erittäin hyvä yksimielisyys ministerin toimintoihin ja olemme tyytyväisiä kaikkeen siihen tehtyyn työhön mitä olette tähän saakka tehnyt tässä vaiheessa on syytä kiittää myös jaostoa siitä että on ollut hyvin yksimielistä työtä tehdä budjettia tässä jaostossa kiitos
ministeri niinistö viisi minuuttia

arvoisa puhemies aloitan kiitoksilla valtiovarainvaliokunnan mietintö on kelpo luettavaa liki kaikista asioista on koko lailla helppo olla yhtä mieltä kiitos tästä hyvästä yhteistyöstä hallinto ja turvallisuusjaoston puheenjohtajalle edustaja niikolle ja samalla koko jaostolle olkaa hyvä eduskunnan viime kesänä hyväksymä puolustusselonteko antaa hyvät perusteet suomen puolustuksen kehittämiselle lähivuosina puolustuskyvyn ylläpidossa ja kehittämisessä korostuvat vastaaminen krimin valtauksen jälkeiseen toimintaympäristön muutokseen ja puolustuksen pitkän aikavälin haasteisiin selonteon toimeenpano on alkanut ripeästi hallituksen viimeisimmässä julkisen talouden suunnitelmassa ja sen pohjalta laaditussa vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesityksessä huomioon puolustusselonteon ja hallitusohjelman linjaukset valtiovarainvaliokunta nosti mietinnössään ja edustaja niikko edellä esiin puolustushallinnon näkökulmasta muutamia tärkeitä asioita kuten puolustusselonteon mukainen viidenkymmenen miljoonan euron lisäys turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämään valmiuden parantamiseen kahden miljoonan euron lisäys sopimussotilaiden palkkaukseen sekä hallitusohjelman mukainen lisäys materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseen jälkimmäinen nousee kuluvalle vuodelle myönnetystä kahdeksastakymmenestä miljoonasta eurosta sataankymmeneen miljoonaan euroon vuonna kaksituhattakahdeksantoista merivoimien strateginen laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke saa pääosan rahoituksestaan vuodelle kaksituhattakahdeksantoista myönnettävässä tilausvaltuudessa arvoisa puhemies valiokunta kiinnitti huomiota varsinaisten puolustusmateriaalihankintojen osuuteen sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista tähän osuuteen vaikuttavat oleellisesti myös materiaalihankkeiden toimitus ja maksuaikataulut olen jo aiemmin todennut että materiaalihankinnoista puhuttaessa on katsottava kokonaisuutta eli kaikkia materiaalisen valmiuden menoja joiden osuus on ensi vuonna lähes kolmekymmentäyhdeksän prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista tämä kattaa myös toimintamenorahoituksella tapahtuvan joukkojen varustamisen materiaalin kunnossapidon maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen myönnetyn rahoituksen osalta on palattu normaaliin päiväjärjestykseen usean vuoden keplottelun jälkeen maanpuolustuskoulutusyhdistys tekee tärkeää työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa mpkn sotilaallisen koulutuksen siirtämistä puolustusvoimille selvittäneen työryhmän esitys luovutetaan minulle huomenna valiokunta korosti tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoituksen merkitystä ja piti tarpeellisena harkita jopa jopa oman tilausvaltuuden asettamista tutkimus ja kehittämistoiminnalle tältä osin voi todeta sen että tilausvaltuus oli yleensä budjettiteknisesti tarkoitettu vain sellaisiin monivuotisiin sitoumuksiin jotka edellyttävät valtuuden myöntämistä tutkimus ja kehittämishankkeet eivät yleensä ole luonteeltaan sellaisia että niistä aiheutuisi tällaisia valtuusmenoja oleellisempaa on että tutkimus ja kehittämistoimintaan osoitetaan riittävä rahoitus kahden prosentin tasoa sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista voi pitää perusteltuna tavoitteena valiokunta korosti aivan oikein riittävää kriisinhallinnan varallaolorahoitusta jotta voidaan vastata äkillisiin muutoksiin kriisinhallintaoperaatioissa vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa tähän jää valitettavasti toivomisen varaa arvoisa puhemies puolustusselonteon mukaisesti puolustusvoimien sodanajan joukkojen vahvuutta kasvatetaan ensi vuoden alusta viidelläkymmenellätuhannella sotilaalla olen puolustusvaliokunnan kanssa samaa mieltä että reservin kertausharjoituksia on syytä lisätä hallitusti tulevina vuosina lopuksi vielä henkilöstön jaksamisesta olen saanut kiertää kaikki varusmiehiä kouluttavat joukko osastot ja lukuisat muut puolustusvoimien toimipisteet näillä vierailuilla on noussut esille että viime hallituskaudella puolustusvoimauudistuksessa henkilöstömäärä laskettiin liian alas ottaen huomioon myös muuttuneen turvallisuusympäristön valmiudelle asettamat vaatimukset puolustusvaliokunta oli huomioinut tämän omassa lausunnossaan puolustusvoimien lisääntyneet tehtävät ja liian pieni virkojen lukumäärä edellyttävät henkilöstön lisäämistä tulevina vuosina puolustusvoimien henkilöstökuluihin saatava lisää rahaa ja tähän toivon ymmärrystä yli hallitus ja oppositiorajojen tarkasteltavana oleva vuoden kaksituhattakahdeksantoista puolustusbudjetti antaa kaikkiaan kohtuullisen hyvän taloudellisen perustan puolustuksen ylläpidolle ja kehittämiselle se ei kuitenkaan poista sitä tarvetta että puolustusmäärärahoihin tarvitaan seuraavalla hallituskaudella tasokorotus

suomen puolustuksen perusajattelu perustuu nykyisin nykyisen tavan mukaisesti neljälle perustalle suomen oman sotilaallisen suorituskyvyn varaan läntiselle yhteistyöllemme meidän erityissuhteillemme venäjään ja kansainvälisen yhteisön merkityksen korostamiseen tästä muodostuu myöskin ajatus kokonaisturvallisuudesta sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden osalta kysynkin onko mahdollista ajatella että lähitulevaisuudessa esimerkiksi seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä lähdettäisiin suomeen perustamaan poliittisesti yhteiskunnallisesti vastuullista turvallisuusneuvostokäsitettä joka kykenisi laaja alaisesti tämänkaltaisiin kysymyksiin kysymyksiin vastaamaan ja samalla vielä kysyn ministeriltä käsitystä siitä voitaisiinko samassa tai erillisenä hankkeena luonnollisesti lähteä miettimään myöskin sitä miten kokonaismaanpuolustuksen nimissä myös naisten ei militarisointia mutta maanpuolustusvelvollisuutta voitaisiin lähteä toteuttamaan

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri totesitte juuri että olette puolustusvaliokunnan kanssa samaa mieltä siitä että kertausharjoitusten tasoa pitäisi pystyä tasapainoisesti nostamaan tässä lähitulevaisuudessa sotilaan lisääminen sodanajan joukkoihin aiheuttaa luonnollisesti sen tarpeen että kertausharjoitusten määriä pitäisi nostaa kuitenkin meillä on tilanne jossa nykyiset sotilaat kokevat työuupumusta tutkimuksen mukaan noin neljäkymmentäkolme prosenttia upseereista ilmoitti kokevansa työssään työuupumusta ja muu henkilökunta päälle tilanne on kohtuuton henkilökunnalle siltä osin että tehtävän asiallinen hoito vaatii vaarallisessa työssä kestävyyttä ja ja jaksamista ja sitä kautta myös työkavereita mitä olette ministerinä mieltä siitä että lähdettäisiin sopimussotilaiden sijaan palkkaamaan koulutettuja aliupseereita tämän kouluttajavajeen kattamiseksi neljällä miljoonalla saisimme noin sata uutta kouluttajaa kuuteensataan koulutusvajeen paikkaamiseen

arvoisa puhemies vähillä rahoilla suomen puolustusta on hoidettu ja kehitetty viime vuosikymmeninä ja myös tällä vaalikaudella erittäin hyvin ja se on ollut myös omiansa luomaan tälle itämeren alueelle omalta osaltaan vakautta hyvän ulkopolitiikan tukena nyt näillä määrärahoilla voidaan edelleen parantaa suorituskykyä nostaa yleistä valmiutta niin että se on kaikki suhteessa tähän toimintaympäristön tiettyyn kiristyneeseenkin muutokseen ei kuitenkaan pahemmanlaatuiseen muutokseen kertausharjoituksia on voitu lisätä ja lisätään ja reserviäkin on voitu kohottaa olennaista tässä on myös se että kaikki tämä on tapahtunut sen sen oleellisen linjauksen pohjalta että emme ole suomessa ajaneet puolustusvoimia alas vaan koko ajan sitä kehittäneet ja rakentaneet puolustustoimen yleisen asevelvollisuuden pohjalle kysyn teiltä herra ministeri kun kaikki perustuu yleiseen asevelvollisuuteen miten te haluaisitte sitä kehittää seuraavan kymmenen vuoden sisällä niin että se olisi jatkossakin vetävä vaihtoehto suomen nuorisolle molemmille sukupuolille

puhemies puolustusmenot tulevat nousemaan jo tehtyjen ja ja valmisteltavien päätösten myötä yli bruttokansantuotteesta nimenomaan nato kriteerein laskettuna natohan on asettanut jäsenmailleen tavoiterajaksi tuon kaksi prosenttia mutta strategiset hankkeet hx ja laivue kaksituhattakaksikymmentä sitovat taloudelliset resurssit pitkäksi aikaa ilman että puolustusvoimien henkilöstöasemaa on ratkaistu työssäjaksaminen on todellinen ongelma niin kuin on monesta suusta jo kuultu ja kyllä minusta marssijärjestyksen pitää olla se että ensin turvataan henkilöstön asema siihen riittävät resurssit työssäjaksaminen ja poistetaan pysyvä epävarmuus henkilökunnalta ja sitten lähdetään miettimään näitä hankintaohjelmia jotka minun mielestäni ovat ylimitoitettuja ja sitten arvoisa ministeri voisitteko muutamalla sanalla avata ymmärrän että keskeneräiseen prosessiin te ette voi kovin syvälle mennä mutta voitte ainakin poliittisesti arvioida onko tämä viime päivien tietovuotokohu vahingoittanut suhteita enemmän venäjään vai

puhemies turvallisuus edellyttää tietysti varautumista kriisitilanteisiin ja myöskin varustautumista mutta se ei voi olla vain sitä koska jos varustaudutaan ja varaudutaan sotaan niin yleensä sellainen helpommin myös saadaan ja siksi niiden rinnalla täytyy olla aktiivista konfliktien ja liennytyksen painottamista tiedän että tämä ei ole vain puolustusministerin toimia mutta hallitus kokonaisuudessaan kyllä vastaa tästä kuitenkin puolustusministeri usein aivan oikein vetoaa puolustusselonteosta annettuun eduskunnan vastaukseen mutta jostain syystä en ole kuullut teidän painottavan sitä asiaa joka näissä eduskunnan vas tauksissa on myös keskeistä että suomen ja ulko ja turvallisuuspolitiikan tehtävä on pitää suomi mahdollisten konfliktien ulkopuolella ja että me myös pidämme huolen siitä että suomen aluetta ei käytetä sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin

arvoisa herra puhemies haluan antaa kiitosta ministeri niinistölle hyvästä työstä uskottavan maanpuolustuksen eteen palaute siitä on tänä päivänä pääsääntöisesti lähes yksinomaan myönteistä että on huolehdittu osaavan reservin koulutuksesta on huolehdittu resursseista materiaalista isoja hankintoja on etenemässä ja myös siitä että meillä on laadukasta hyvää harjoitustoimintaa esimerkiksi ensi vuonna ensimmäistä kertaa lähetämme koneita red flag harjoitukseen joka on tärkeä osa

puolustusharjoituksen valmistelun sillä me olemme yhdessä sopineet että olemme valmiita vastaanottamaan ja toisaalta antamaan apua jos sitä tarvitaan nyt kun olemme harjoitelleet sitä miten annamme apua ruotsille pidän myönteisenä sitä että harjoittelemme myös sitä miten voisimme ottaa hädän hetkellä apua muilta mailta

arvoisa herra puhemies haluan myös yhtyä kiitoksiin ministerille kaikesta siitä työstä minkä maanpuolustuksen hyväksi olette omalta paikaltanne tehnyt valtion ja sen kansalaisten turvallisuudesta on pidettävä kaikissa tilanteissa kiinni ja sen vuoksi tämä tietovuoto mikä nyt on on tapahtunut on väärin se on tuomittavaa se on rikollista se on mielestäni vastenmielistä mitä siinä on tapahtunut vuodon tekijät ja ja vuotajat on saatava yksinkertaisesti vastuuseen kysynkin nyt teiltä herra ministeri kun tiedustelulainsäädännön merkityksestä ja tulevasta lainsäädännöstä puhutaan kuinka näette meidän tämänhetkisen tiedusteluorganisaatiomme kunnon missä kunnossa se tällä hetkellä on kuinka paljon tarvitsemme mahdollisesti lisää resursseja meidän tiedustelutoimintaamme myös tämä uusi lainsäädäntö tulee tulee aiheuttamaan ja voisitteko kommentoida myös kumppaneiden luottamusta minkälaisia vaikutuksia tällä tietovuodolla mahdollisesti on

arvoisa herra puhemies puolustusvoimien ylipäällikkö tasavallan presidentti kommentoi tuoreeltaan tätä salaisten asiakirjojen vuotoa ja julkistamista että se oli turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita tekin ministeri niinistö melko huolestuneena alkuvaiheessa tätä kommentoitte esitutkintaa hoitavalle poliisille on annettava täysi työrauha tätä asiaa nyt tutkia mutta kysyn teiltä ministeri mikä on oma arvionne tällä hetkellä tämän tapauksen ja vuodon merkityksestä nimenomaan puolustusvoimien näkökulmasta ja kansallisen turvallisuutemme kannalta samalla tässä on noussut keskustelu myös siitä pitäisikö puolustusvoimien joiltakin osin tiedottaa toiminnastaan avoimemmin teiltä tätäkin minkälaisia ajatuksia teillä on näitten asiakirjojen turvaluokituksista

kulkenut omia teitään ei ole mennyt kaikkien muotioikkujen perässä ja sitä kautta on voinut pitää huolta hyvästä puolustuskyvystä ja viisaasta turvallisuuspolitiikan linjasta yhdyn edustaja tuomiojan käsitykseen tämän linjan toteuttamisesta on todella tärkeätä että eduskunta ja valtioneuvosto ja ministerit puhuvat samalla äänellä minäkin olen todennut että on vähän kiusallista kun ministereiden suusta ei tahdo oikein tulla sitä sanaa että suomen aluetta ei käytetä hyökkäyksiin mihinkään suuntaan tällä on merkitystä myös harjoittelutoiminnan kannalta ja rohkenenkin toivoa että ministeri rohkaisee nyt itsensä ja ja kertoo mielipiteensä onko hän tämän eduskunnan yksimielisen kannan takana tämä

sotilastiedustelun asiakirjojen levittäminen ympäri maailmaa on kiusallinen ja aivan eriskummallinen asia nyt jää kysymään onko tässä turvallisuusjärjestelmässä jotain vialla kun jokaiselta r kioskilta alkaa löytyä sotilastiedustelun salaisia asiakirjoja

arvoisa puhemies on tosiaan hienoa

määrärahat pysyvät nyt sitten sillä tasolla mitä eduskunta on edellyttänyt mutta sitten näistä muista asioista mitkä ajankohtaisia ovat vähän aikaa sitten mpk julkaisi tämmöisen raportin kuin naisten koulutuksen väliraportti kaksituhattaseitsemäntoista ja tässä tuotiin esille tärkeänä toimenpiteenä että pitäisi viedä eteenpäin varaamisrekisteriä jossa nimenomaan pystyttäisiin kaikkia suomalaisia jotka kouluttautuvat harjoittavat turvallisuustaitojaan eri viranomaisten palveluksessa tai maanpuolustuskoulutuksessa ja myöskin ihan reserviläisenä sitä kautta jatkossa varaamaan niin erilaisiin poikkeustilanteisiin kuin sodanajan tehtäviinkin mahdollisesti olisiko varaamisrekisterin käyttö suomessa

arvoisa puhemies keväällä vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki ennätysmäärä naisia silti monen kohdalla mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus jää yhä käyttämättä kun tieto ei tavoita kaikkia potentiaalisia naisia oikea aikaisesti nykyaikaisessa armeijassa tarvitaan taitoja joita naisilla on kyky oppia siinä missä miehilläkin kutsuntojen ulottaminen naisiin on tärkeää jotta saamme ikäluokkien parhaimmat kyvyt käyttöön kutsunnoissa naiset saisivat oikeassa elämänvaiheessa tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus ja kutsunnat olisivat varmasti hyväksi myös koko ikäluokan maanpuolustustahdolle jota on tulevaisuudessakin vaalittava mitä ministeri ajattelee näistä naisten kutsunnoista millä aikataululla ne voisivat olla toteutettavissa entä sitten tämmöinen ainakin taloudellisesti kevyempi vaihtoehto eli kutsuntakirjeen lähettäminen ainakin koko

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeriä siitä että otitte aloituspuheenvuorossanne esille henkilöstön jaksamisen on tärkeä asia että siihen kiinnitetään huomiota ja sitä parannetaan mutta kysyisin siitä kun on käynyt ilmi että joka neljättä häiritään seksuaalisesti ja nämä luvut käyvät ilmi vastikään julkaistusta tampereen yliopiston tekemästä tutkimuksesta naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa arvon näkökulmasta

halventavaa puhetapaa pitää kitkeä pois puolustusvoimista joten kysyn miten arvoisa puolustusministeri aiotte saada oman hallinnonalanne häirintävapaaksi

herra puhemies me valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvajaostossa kuulimme eri aselajien alustukset ensi vuoden talousarviosta ja tyytyväisyydellä totesimme talousarvioesityksen olevan hyvin kattava ja ottavan hyvin huomioon tuon puolustusselonteon linjauksen pari asiaa kuitenkin siihen liittyen kotimainen puolustusteollisuus on keskeinen osa meidän huoltovarmuuttamme mutta koska kotimainen kysyntä ei riitä ylläpitämään riittävää tilauskantaa niin viennillä on myöskin iso merkitys kyseisen teollisuusalan

herra ministeri

viennin osalta toiseksi kiinnitimme huomiota näihin yhteispohjoismaisiin hankintoihin ne ovat hyviä ja saimme tiedoksi että suomi on tehnyt myös esityksen leopard kaksi taistelupanssarivaunujen ammusten yhteishankinnasta siitä piti tulla tietoa tämän vuoden lopulla

arvoisa puhemies muutama viikko sitten hesari uutisoi kun ulkoministeri soini oli ollut mukana tekemässä tätä historiallista päätöstä puolustusyhteistyöstä ja otsikossa oli oli näin soini hehkutti eun puolustuspäätöstä historialliseksi sitten soini piti hyvin merkittävänä sitä että suomen vaatimuksesta pryn perustamisasiakirjaan merkittiin eu maiden avunantovelvoite sellaiselle jäsenmaalle joka joutuu hyökkäyksen kohteeksi suomihan on ollut hyvin aktiivinen tässä avunantolausekkeessa kuitenkin olen ymmärtänyt että eihän eu ole perustamassa yhteistä armeijaa haluaisin kuulla tässä puolustusministerin näkemystä mitä tämä puolustusyhteistyö tarkoittaa konkreettisesti suomelle

herra puhemies edustaja mustajärvi otti tämän tietovuotoasian esille ja pohti sen mahdollisia vaikutuksia usan suuntaan ja venäjän suuntaan ja kysyi niistä ministeriltä haluan vielä laajentaa luonnollisiin eu ja pohjoismaat laajennetaan tätä näkökulmaa myös niihin suuntiin edustaja hautala puhui näistä yhteishankinnoista ja tämä oli myös itselläni mielessä taistelijavarustushanke etenee ja jaostossa asiantuntijakuulemisen perusteella tämä leopard ammusten yhteishankinta nousi esiin sitä ollaan nyt parina vuotena tässä pidetty esillä merkkinä siitä että asiantuntijakuulemisilla on vaikutusta ihan samaa kysyn miten miten se etenee kun vastauksia tämän vuoden loppuun mennessä luvattiin ylipäätään on hyvä että sitä yhteistyötä tehdään koska tämmöinen luonnikas yhteistyö mahdollistaa luottamuksen rakentamisen

tässä vaiheessa myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot paatero ja viljanen sen jälkeen ministerin vastaukset ja sitten otamme toisen kierroksen
arvoisa herra puhemies todellakin on hyvä että se automaatti joka on vuosikausia toiminut että täällä aina lisätään mpklle rahoitusta toivottavasti saadaan nyt tulevaisuuteenkin sitten poikki eli niiden rahojen mitkä sinne tarvitaan toivoisin tulevaisuudessa olevan suoraan esityksessä tähän henkilöstön jaksamiseen ja henkilöstön riittävyyteen on kiinnitetty huomiota puhutaan sitten kertausharjoituksista tai kouluttajamääristä ja muusta siihen liittyen kysymys näistä vapaaehtoisen maanpuolustuksen uusista linjauksista kun se selvitys on nyt tulossa niin eikö niin ministeri että halutaan pitää yhä edelleen vapaaehtoistyö vapaaehtoistyönä ja virkavastuulla tehtävä työ sitten virkamiesten päätettävissä ja siitä että varsinaista henkilöstöä on riittävästi eikä niitä rahoja joita nyt on suunniteltu laitettavaksi tähän vapaaehtoispuolelle lisää

kesällä puolustuspoliittisen selonteon keskustelussa nostin monen edustajan lailla esille kyberturvallisuuden osuuden rajallisuuden selonteossa puolustusvaliokuntakin kiinnitti selonteon käsittelyssä erityistä huomiota kyberturvallisuuteen ja piti välttämättömänä että kyberturvallisuus otetaan kaikissa ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla kärkihankkeeksi viime päivienkin valossa tämä edelleen paikallaan nyky yhteiskunta on erittäin haavoittuvainen näiden kyberhyökkäysten edessä selonteon käsittelyssä saamansa selvityksen perusteella valiokunta katsoi että suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantaminen edellyttää vastuutahon nykyistä selkeämpää määrittelyä ja että selkeä koordinaatioelin joka pystyy ohjaamaan valtionhallinnon kyberturvallisuustoimia voitaisiin luoda esimerkiksi valtioneuvoston kanslian alaisuuteen ministeri on jo osittain vastannut näihin kyberturvallisuusuhkiin olisin kuitenkin tiedustellut arviota millaisiin toimiin edellä mainittu kirjaus kyberturvallisuuden toimien koordinaation parantamisesta mahdollisesti voisi johtaa vaikuttaako uusi hybridiuhkakeskus miten tähän ja onko valtion ensi vuoden talousarviossa varauduttu taloudellisesti riittävästi näiden toimien tekemiseen

arvoisa puhemies kiitoksia asiantuntevista kommenteista ja kysymyksistä ja kiitoksia tuesta

sen luokan kysymys että en sen enempää osaa ottaa kantaa naisten maanpuolustusvelvollisuudesta kysyi edustaja kanervan lisäksi myös edustaja vikman tämä on niitä asioita jotka niin ikään tulevat puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa melko lailla varmasti olemaan esillä ja asia joka päätetään hallitusneuvotteluissa itse pitäisin mielekkäänä että naiset otettaisiin kutsuntojen pariin jotta heille voitaisiin kertoa vapaaehtoisen varusmiespalveluksen mahdollisuudesta siihen ei ole maanpuolustuksellista tarvetta eikä taloudellisia edellytyksiä tällä hetkellä mutta pitäisin sitä tasa arvokysymyksen kannalta ja kokonaisturvallisuuden kannalta ihan harkinnanarvoisena asiana edustaja kari kysyi kertausharjoitusten lisäyksestä maltillisesti pyrimme lisäämään tällä hetkellä koneisto ei juuri enempää tuota mutta olemme päässeet kahtena viime vuotena ylittämään tämän kahdeksantoistatuhannen määrän ja suuntaa on edelleen tarkoitus kasvattaa lähelle sitä yhdeksäätoistatuhatta ensi vuonna tämä lisäys sodanajan joukkoihin ei sinällään aiheuta tarvetta lisätä kertausharjoituksia koska nämä joukothan ovat hyvin kertausharjoitettuja ja varustettuja jo jo sinällään työssäjaksaminen edustaja kari nosti tämän aliupseeriliiton esityksen neljä miljoonaa euroa ja sata aliupseeria sanoisin että se on hyvä jos nämä rahat löydetään olen valmis tämän kyllä toteuttamaan edustaja kääriäinen totesi että kaikki perustuu suomen puolustusratkaisussa yleiseen asevelvollisuuteen voisin jopa lisätä siihen että se on fundamenttien fundamentti miten kehittää tätä jotta se säilyy tulevaisuudessa kilpailukykyisenä vaihtoehtona nuorille miehille ja miksei myös naisille tältä pohjalta edetään suomalaisen asevelvollisuuden merkeissä hyvin varovaisesti mitään suuria muutoksia ei pidä tehdä mutta ajan hengessä pitää tietysti elää myös näitä opintososiaalisia kysymyksiä pitää muistaa tarkastella aina aika ajoin esimerkiksi varusmiesten eläkekertymä puuttuu edelleen edustaja mustajärvi nosti esiin henkilöstön jaksamisen ja helsingin sano mien viimeaikaisen tietovuotokohun ja kysyi onko vahinkoa enemmän yhdysvaltain vai venäjän suuntaan sitä on tietenkin mahdoton tässä vaiheessa arvioida mutta eihän tämä tietenkään hyvä hyvä asia ollut se jää nähtäväksi mikä tämän vaikutus oli edustaja tuomioja ja edustaja heinäluoma puhuivat tästä ulkopoliittisesta linjauksesta suomen ulkopoliittisen ja turvallisuuspoliittisen linjan tavoite on tietenkin pitää suomi konfliktien ulkopuolella sehän on lähtökohta kaikelle siitä olen aivan samaa mieltä ja erityisavustajani vastatkoon omista tviiteistään edustaja savola olen samaa mieltä että tämä tietovuoto oli kieltämättä hyvin ikävä siihen ei ole oikeastaan paljon muuta lisättävää kuin että toimivaltainen viranomainen eli keskusrikospoliisi tutkii sitä parhaillaan toivottavasti saadaan vuotaja selville ja kaikki nämä rikosoikeudelliset asiat selvitettyä edustaja savola kysyi myös mikä on tiedusteluorganisaation kunto se on se on tällä hetkellä ok mutta uusi lainsäädäntö on erinomaisen tärkeä ja se tulee vaatimaan joitain rahallisia panostuksia lisää laitteisiin ja henkilökuntaan niihin tulemme ensi vuoden puolella varmasti lähemmin palaamaan edustaja räsänen kysyi tähän tietovuotoon liittyen pitäisikö meidän tiedottaa avoimemmin mielestäni puolustusvoimat tiedottaa niin avoimesti kuin kykenee verrattuna vaikka kahdenkymmenen vuoden ja päivä aina näille salauksille on syynsä edustaja heinäluomalle toteaisin että puolustusministeriö on tänään tehnyt selvityspyynnön pääesikunnalle siitä onko salaisten asiakirjojen säilytystä ja käyttöä aihetta uudistaa nyt tapahtuneen tietovuodon valossa eli kiinnitämme huomiota asiakirjaturvallisuuteen edustaja jarvan mainitsema vapaaehtoisen maanpuolustuksen varaamisrekisterijärjestelmä ei ole tuttu minulle mutta mielenkiintoinen ajatus kyllä sinällään siihen ehkä voidaan jossain muussa yhteydessä palata edustaja taavitsainen kiinnitti huomiota seksuaaliseen häirintään puolustusvoimat tekee ja on tehnyt jo pitkään vuosia määrätietoista työtä kaiken epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi tämä vie aikaa mutta tässä on syytä olla kärsivällinen ja tietenkin nollatoleranssi on tavoitteena pitää myös ottaa huomioon että tulokset ovat kuitenkin vaikka ovatkin parantuneet kaiken aikaa edustaja hautala kysyi piskuisen puolustusteollisuutemme vientinäkymistä se on totta että se on aivan elinehto että pystymme viemään tuotteitamme ulkomaille jotta pystymme täällä pitämään jonkinmoista huoltovarmuutta olen itse yrittänyt omalta osaltani edistää sitä erilaisilla matkoilla yhdysvaltoihin etelä afrikkaan ja australiaan joitakin mainitakseni sitten oli vielä kysymys näistä leopardin ammusten yhteispohjoismaisista hankinnoista siinä ovat toki nimenomaan nämä kustannussäästöt taustalla ja yhteistyömahdollisuudet elinkaaren hallinnassa esitys on parhaillaan harkinnassa muissa pohjoismaissa joten tässä vaiheessa en pysty ottamaan kantaa mahdollisten kustannussäästöjen määrään tai tähän aikatauluun mutta joka tapauksessa odotamme vastausta muilta pohjoismailta tämän vuoden loppuun mennessä edustaja östmanille toteaisin että eu armeijaa ei olla perustamassa ja varmaan eun puolustusyhteistyön tärkeimpiä asioita ovat nämä täydentävät kyvyt nämä kovat sotilaalliset kyvyt vaan täydentävät voisi sanoa pehmeämmät kuten kyber ja hybridi edustaja pakkanen jos vielä puhemies sallii vastaan vielä tähän kriisinhallintakysymykseen että onko uutta lähinnä uusin asia tällä hetkellä on se että meidän suurinta operaatiotamme unifiliä me hieman vähennämme vähennämme kahteensataan mieheen ja siirrymme tähän ranskan

arvoisa puhemies täällä on nyt jo muutamassa puheenvuorossa puututtu tähän ajankohtaiseen tietovuotoasiaan sehän on niin että on ollut aina etulinjassa kun ajatellaan puolustuksen rakentamista sen pitää olla aina ajan tasalla siihen on oltava resursseja riittävästi ja toimivaltuuksia riittävästi myös lainsäädännön pitää elää elää ajassa ja tätä työtähän tehdään paraikaa ja ehkä myös valmista valmista tulee tähän tietovuotoon hyvä periaate varmaan ja sitten sitten hutkitaan se on varmasti järkevintä ja varminta ja kestävintä mutta avoimuuteen aika monta kertaa väitetään että ruotsissa näistä asioista puhutaan paljon avoimemmin media pystyy kertomaan paljon avoimemmin miten se on herra puolustusministeri onko näitten maitten välillä tässä avoimuudessa asioitten kertomisessa liittyen tiedusteluun ja sen sen voimavarojen näyttämiseen

puhemies suoraan jatkan edustaja heinäluoman kysymykseen todeten että meillä on nyt mielestäni kohtuullisen hyvä kansallinen yhteisymmärrys siitä miten puolustusvoimien suorituskykyä tullaan lähivuosien myötä kehittämään mutta sen sijaan toinen iso ulottuvuus eli kansainvälinen yhteistyö joka on laajentunut huomattavasti viime vuosien myötä on kehittynyt ehkä enemmän tapauskohtaisesti ilman isompaa strategista kuviota siitä kuinka edetään paitsi kahdenvälisesti myöskin monenkeskisesti kysyn ministeriltä olisiko tämän kansainvälisen sotilasyhteistyön lisäämistä koskeva strateginen ajattelu saatettava enemmän fokukseen enemmän huomion kohteeksi ja niin että se on meidän omasta aloitteestamme enemmän tapahtuvaa kuin niin että muiden

arvoisa puhemies paljon on keskusteluttanut juurikin se miten koko ikäluokka saadaan osallistumaan maanpuolustustyöhön jatkossa ja maanpuolustustahto pidetään vähintään yhtä korkealla aikaisemminkin on paljon esimerkiksi kutsunnoista keskustelua ollut ja kantahan myös pääesikunnasta on ollut se että miksei voisi laajentaa mutta käytännössä tavallaan jos kutsuntoihin kutsutaan niin mihin sitten kutsutaan meillä ei ole paikkoja tällä hetkellä lisää ja tämä tarkoittaa sitä että jos kutsunnat avattaisiin naisille mikä ei sinänsä välttämättä ole mikään huono asia niin meillä pitää myös lisätä sitten varuskunnissa paikkoja tai jopa varuskuntia tämä keskustelu kyllä pitää käydä emme voi markkinoida sellaista mitä emme voi myydä emme voi houkutella armeijaan ihmisiä jos meillä ei ole heille paikkoja tämä keskustelu pitänee käydä vielä mutta johtamiskoulutukseen palaisin kyllä erityisesti tässä häiriökeskustelussa vielä syväjohtamisessakin yksi tärkeä arvo on ihmisen yksilöllinen kohtaaminen kysynkin ministeriltä miten johtamiskoulutuksessa upseeripuolella nyt sitten aio taan panostaa tähän häiriötilanteisiin puuttumiseen

arvoisa herra puhemies maanpuolustuksessa jos jossain on ulkopolitiikan lisäksi tärkeätä laaja parlamentaarinen kate yksimielisyys siitä tulevasta suuntaan ollaan menossa niistä resursseista joilla tulevaisuudessa ongelmia kamppaamme ja ennen kaikkea siitä että suomen ulkopoliittinen viesti on selkeä tässä jo meritoituneet edustajat hyvin tästä teemasta puheenvuoroja käyttivät meillä on kolme pääaselajia maa meri ja ilmavoimat ja ja nyt voi sanoa ehkä neljänneksi aselajiksi tulossa oleva kyberpuolustus julkisuudessa olevien tietojen mukaan se on kaksisataa miljoonaa kaksisataa asiantuntijaa tulevina vuosina on tähän suuntaan tarkoitus rekrytoida ja puhutaan silloin varsin merkittävästä suorituskyvyn nostosta kysyisin ministeriltä vähän viitaten ja liittyen tähän hsn tietovuotoonkin joka prosessina kaikkineen on valitettava ja niin kuin hyvin tuli esiin rikostutkinnan alla miten ministeri näette tämän neljännen aselajin jos siihen pienet sitaatitkin laitan sen tulevan kehittämisen onko tässä julkisessa keskustelussa vielä liikaa mystiikkaa vähän samalla hengellä kuin ensimmäisen maailmansodan alussa lentokoneesta

puhemies tämä puolustusministeriön hallinnonala on siitä positiivinen käsitellä että siellä asiat ovat kohtuullisessa kunnossa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa tähän kohdistuu lähinnä esitys asevelvollisten tapaturmavakuutusten parantamisesta mutta noin sisältöpuolella tämä keskustelu eu puolustuksesta on viestinnällisesti mielestäni hämmentävää nyt ministeri antoi ymmärtää sen sinänsä uskottavan realiteetin että eu lähinnä toisi materiaaliapua sen minäkin voin uskoa mutta toisaalta hallitus hehkuttaa toisaalla että eu on meille keskeinen turvallisuustekijä kumpi versio nyt näistä todellisuuksista on sitä oikeaa todellisuutta jonka perusteella eduskunnan pitäisi päätöksiä tehdä

arvoisa herra puhemies haluaisin vielä kiinnittää huomiota varusmiesten kuntoon jos oikein muistan niin ikäluokka tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäyhdeksän syntyneet oli cooperin testillä mitattuna puolustusvoimissa kaikkein kovakuntoisin ikäluokka juosten jotain keskiarvon viisikymmentäyhdeksän ja tänä päivänä lienee keskiarvo tuolla kahdentuhannenneljänsadan paikkeilla cooperin testissä se on tietenkin vain yksi testi mutta se on kansainvälinen ja hyvä testi millä mitataan yleiskuntoa miten puolustusvoimissa on tähän asiaan kiinnitetty huomiota muutama vuosi sitten oli tämä teema kunnossa kassulle voisiko sen kääntää että kunnossa kotiin elikkä varusmiespalveluksen aikana suoritettaisiin sellaista toimintaa että nuoret olisivat entistä paremmassa kunnossa kun he kotiutuvat varusmiespalveluksesta

puhemies kiitosta on aivan aiheellisesti saanut se että maanpuolustusjärjestöille on budjetoitu noin kaksi miljoonaa euroa eli tänä vuonna summaa ei ole leikattu vaan määräraha on kehysten mukainen kuten eduskunta on useina vuosina edellyttänyt se on oikea ja tärkeä viesti erittäin työtä tekeville järjestöille sen sijaan edustaja tuomiojan keskustelun aluksi toteama jos varaudutaan sotaan yleensä sellainen myös helpommin saadaan on kyllä täysin vastakkainen sen kanssa mistä suomessa meidän puolustusajattelumme lähtee mehän varaudumme puolustautumaan uskottavasti juuri siksi että emme halua sotaa ja siksi onkin hienoa että

puhemies edustaja vikman ei ihan noteerannut koko puheenvuoroa jossa että totta kai tällaisesta varautumisesta on asianmukaisesti huolehdittava mutta turvallisuus ei saa jäädä sen varaan koska silloin on olemassa vaara ja historia sen valitettavasti kertoo että sotaretoriikan ja sotavarustautumisen viljely johtaa yleensä sotaan sen vuoksi on tärkeätä että suomi olisi edelleen sellainen maa joka panostaa aktiivisesti rauhanturvaan kriisinhallintaan konfliktien ennaltaehkäisyyn ja

puhemies varmasti näin kriisinhallintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön kaikkeen siihen tulee panostaa mutta sen oman perustan pitää meillä olla kunnossa se että meillä on yleinen asevelvollisuus reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot ja ja on sikäli hyvä että nyt ministeriö on määrätietoisesti vienyt eteenpäin tätä meidän valmiuden parantamista valmiuden kehittämistä puolustusvoimat muuttuu enemmän koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi ja tämä on hyvä asia herra ministeri kysyisin kuitenkin suomi ruotsi yhteistyöstä kun siitä on on paljon puhuttu puolustusvaliokunta on vieraillut erilaisia seminaareja on pidetty ja tänään tulleiden tietojen mukaan hamina luokan ohjusveneiden peruskorjaukseen liittyen on hankittu hankittu kevyttorpedojärjestelmä mikä merkitys tällä on varsinkin jos ruotsalaiset kouluttavat tässä suomen ja ruotsin väliselle yhteistyölle tulevatko meidän merivoimamme integroitumaan entistä syvemmin toisiinsa ja minkälaista suorituskykyä se meille suomelle antaa meidän meripuolustuksessamme

arvoisa puhemies kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja ennen kaikkea ilmeisesti jo pitkään valmistellusta suursotaharjoituksesta sen luonteesta ihan suora kysymys onko siinä sitten kyse aivan niin kuin ruotsin aurora harjoituksessa nato isäntämaasopimuksen täysimittaisesta jalkauttamisesta käytännön toimintaan toinen kysymys onko ministerin arvion mukaan tämä asiasta laadittu kahdeksankohtainen kriteeristö kansainvälisten harjoitusten arvioimiseksi ja tp utvan informoimiseksi niistä tuonut jotain uutta kuinka se järjestelmä on toiminut ja vielä tästä eun puolustuksen kehittämisestä kyllähän se on päivänselvää että siinä on kyse yhdenmuotoisesta liittovaltiokehityksestä ja oli aika mielenkiintoista että suomen puolesta tämän pysyvän rakenteellisen yhteistyön asiakirjan allekirjoitti ulkoministeri soini joka vielä jokin aika sitten esiintyi suomen johtavana eu kriitikkona

arvoisa herra puhemies vielä tarkennan jos ymmärsin oikein niin tämä mpkn selvitys tulee kahdeskymmenestoinen kahdettatoista elikkä tällä viikolla ja sen jälkeen kysymys on se mitenkä sitä käsitellään eteenpäin ja milloin ministerillä on ajatus että siitä tulisi joitakin esityksiä joita sitten voidaan porukallakin pohtia toinen asia joka on siis nähtävästi ja toivottavasti seuraavien hallitusten asia on sitten kysymys siitä mitenkä naiset ja ne miehet jotka eivät osallistu sotilaalliseen palvelukseen tulisivat jotenkin mukaan oma ajatukseni on se että se olisi enemmän resilienssin lisäämistä tämmöisen kriisitietoisuuden lisäämistä siitä miten yhteiskunta toimii miten jokainen voi siihen osallistua ja sen ei tarvitsisi olla puolustusvoimien järjestämää vaan se voisi olla sisällytettynä toisen asteen koulutukseen jolloinka sitten siinä olisivat kaikki kriisit ei pelkästään sotilaalliset samalla käsittelyssä

arvoisa herra puhemies suomen puolustus on perustunut sille että meillä on yleinen asevelvollisuus alueellinen puolustus riittävän uskottavalla tasolla niin että kaikilla sotilailla on riittävän hyvät varusteet ja siihen tehtävään mihin on myös annetaan hyvä koulutus koulutuksen kannalta on hyvin osaavalla reservillä koulutetulla reservillä erittäin suuri merkitys kysynkin puolustusministeriltä nyt kun on kuten tiedämme näitä kertausharjoituksia olennaisesti lisätty mikä on näköala lähivuosille tästä eteenpäin ollaanko reservin kertausharjoituksia lisäämässä ja sitten toinen asia miten paljon tähän vaikuttavat nämä erilaiset kansainväliset tehtävät kumpaa puolustusministeriö painottaa oman reservin koulutusta vai erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä tehtäviä
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja taavitsainen
arvoisa puhemies voin vastata ministerin puolesta edustaja pakkaselle että nämä liikuntapolitiikan tunnusluvut löytyvät tästä kirjasta sivulta kolmesataakuusikymmentäneljä ja täällä on varusmiesten juoksutestitilastot kahdentoista minuutin cooper testi se on valitettavasti huonompaan päin menossa elikkä vuodelta

ja vuoden kaksituhattakahdeksantoista arvio on kaksituhattaneljäsataa metriä parikymppisistä miehistä vain kahdeksantoista prosenttia liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti yksi viiva kaksi tuntia päivässä ministeri varmaan tietää sen miten se näkyy siellä puolustusvoimien arjessa itse kysyisin vielä sitä mitä on tapahtunut neuvotteluille senaatin kanssa sisäisestä vuokrasta koska mitä tässä keltaisessa kirjassa nyt puolustusvoimille menee aika suuri osa menee myös suoraan valtion toiseen pussiin senaatille eli voisiko siitä järjestelmästä päästä eroon ja saada nämä rahat suoraan sinne puolustusvoimien käyttöön

arvoisa puhemies yhdyn edustaja kääriäisen esittämään pohjautuvaan näkemykseen liittyen helsingin sanomien tietovuotokysymykseen eli ensin tutkitaan sitten hutkitaan mitä tulee tähän ruotsin avoimuuteen onko se avoimempi yhteiskunta tältä osin kuin suomi niin siltä ainakin näyttää mutta niin ei ole aina kuin miltä näyttää ruotsissa nämä turvallisuusasiakirjat huomattavasti pidempään pidetään salaisina jopa seitsemänkymmentäviisi vuotta ruotsissa sanitoidaan se tarkoittaa sitä että ruotsissa on tekemään näistä raporteista julkiseen käyttöön sopivia he pystyvät ottamaan nämä salaiset ja erittäin salaiset ja luottamukselliset tiedot sieltä pois ja esittämään sitten sellaista mitä voidaan julkisuuteen kertoa vaarantamatta tiedusteluvälineitä ja ihmisiä mutta jos halutaan suomeen tällaista sanitointia niin sitten tarvitaan lisää henkilöresursseja tämä on yksiselitteisesti näin edustaja heinäluoma kysyi kansainvälisestä harjoitustoiminnasta tp utva on tosiaan hyväksynyt kriteerit ja niitä on jo pariin kertaan ehditty soveltaa ja mielestäni hyvällä menestyksellä enkä enkä näe että suomea käytettäisiin millään muotoa niin sanotusti harjoitusastinlautana kyllä suomi harjoittelee omista ehdoistaan mehän valmistaudumme omaa maatamme sotilaallisesti liittoutumattomana yksin mutta toivottavasti kumppanien kanssa eli kehitämme yhteensopivuutta tämä on se kansainvälisten harjoitusten tarkoitus tähän tähän liittyen kun edustaja hoskonen kysyi näistä kansainvälisten tehtävien ja kansallisten tehtävien painottamisesta kyllä minä leimallisesti olen kansallisen puolustuksen mies hieman aikakirjoihin jää ehkä väärä kuva minun toiminnastani ministerinä jos katsotaan että minun toimintani on kansainvälisiin harjoituksiin painottuva ne ovat kuitenkin murto osa puolustusvoimien budjetista kyllä painopiste on aina väkevästi kotimaassa tämä kansainvälinen harjoitustoiminta on vain pieni täydentävä lisä ja siihen ei pitäisi kiinnittää niin paljon huomiota kuin siihen nykyään kiinnitetään edustaja jarva kiinnitti huomiota aivan oikein siihen että varuskuntia tarvitaan lisää jos naiset otetaan pakollisen varusmiespalveluksen tai yleisen asevelvollisuuden piiriin tämä on aivan totta että meillä on varuskuntaverkoston käyttöaste tällä hetkellä voi sanoa täysi puolustusvoimauudistus puolustusvoimauudistus oli niin ankara leikkaus että mitään ylimääräistä ei juuri jäänyt edustaja kari puhui neljännestä aselajista tai puolustushaarasta kyberistä on totta että kaksisataa miljoonaa euroa suurin piirtein on tarkoitus tulevina vuosina lisätä kyberiin ja sillä kaksisataa asiantuntijaa saada sitten näihin tehtäviin suomen oloissa se on tietenkin merkittävä lisäys toivomme toivomme sillä pysyvämme muitten maitten tasalla tässä kilpailussa pitää muistaa myös että meillä on yksityisellä puolella hienoa osaamista tässä kyberpuolella jota pystymme tämän loistavan yleisen asevelvollisuusjärjestelmän kautta hyödyntämään niin kuin edustaja kari hyvin tietää varmasti on mystiikkaa tässä kyber sanassa mutta kun mennään kymmenen vuoden päähän niin minä luulen että kyber on arkea edustaja mäkelälle toteaisin että vaikka eu kriittinen olenkin niin tässä tilanteessa sanoisin että eu on meille nimenomaan turvallisuusyhteisö näin varmasti enemmistö suomalaisista kokee eikä tällä hetkellä mittausten mukaan halua erota eusta vaikka kenties ei eulle olisi aikanaan äänestänytkin niin kuin minäkin olen äänestänyt ei eulle ja olen kyllä ylpeä siitä mutta tässä tilanteessa kun ajattelee muuttunutta turvallisuusympäristöä niitä maita jotka eivät ole eu maita eivätkä ole nato maita ja jotka ovat venäjän naapureita niitä ovat ukraina ja valko venäjä niin aivan samanlaista kohtaloa en suomelle tahdo edustaja pakkanen kiinnitti huomiota varusmiesten cooperin testeihin tunnistan kyllä itse tämän tuskan tämä on laskenut jo seitsemänkymmentä luvulta käytännössä kuin lehmän häntä ja ääripäät ovat kasvaneet se on se viime vuosien ilmiö että on yhä enemmän hyväkuntoisia ja yhä enemmän huonokuntoisia mutta kuitenkin varusmiespalveluksen aikana kunto yleensä varusmiehillä kasvaa tämä on se positiivinen puoli tässä se ei ole aivan turhaa puhetta että puolustusvoimia pidetään suomen suurimpana kuntokouluna tämä on mielestäni hyvä asia viime aikoina on pystytty kiinnittämään huomiota myös siihen että paikat eivät mene rikki tässä palveluksen alkuaikoina eli osataan paljon järkevämmin kuin silloin kun me kävimme armeijan lisäanekdoottina sanottakoon että kun itse kahdeksantoista vuotiaana suoritin varusmiespalveluksessa cooperin testin niin se oli kolmetuhattakolmesataaviisikymmentä metriä mutta nyt kaksikymmentäseitsemän vuotta ja varmaan kahdenkymmenenseitsemän kiloakin lisää se on lähempänä kahtatuhattaneljääsataa näin nämä tulokset putoavat sitten omassa henkilökohtaisessa elämässäkin edustaja savola kysyi suomi ruotsi yhteistyöstä ja ajankohtaisesta aiheesta hamina luokan ohjusveneiden peruskorjauksesta ja asennettavasta kevyttorpedojärjestelmästä kyllä merivoimamme integroituu ruotsin kanssa pyrimme siihen että voimme operoida niin rauhan kuin kriisinkin aikana tulevaisuudessa jos esimerkiksi päätämme joskus lähteä sukellusvenejahtiin yhdessä ruotsalaisten kanssa niin tämäntyyppiset uudistukset ovat siinä suhteessa olennaisia edustaja mustajärvi kiinnitti perinteiseen tapaansa huomiota naton isäntämaasopimukseen jota kieltämättä harjoiteltiin aurora aurora harjoituksessa ruotsissa yleensäkin kansainvälisissä harjoituksissa tämä nato isäntämaasopimus on se standardi millä esimerkiksi joukkojen löpöt maksetaan ja niin poispäin eli se on vain puitesopimus joka helpottaa meitä harjoituksien järjestämisessä mutta jos sellainen kansainvälinen harjoitus suomessa päätetään tulevaisuudessa järjestää harjoitellaan nimenomaan tätä puolustusvoimien uutta lakisääteistä tehtävää jonka se sai viime kesänä eli kansainvälisen sotilaallisen avun antamista ja vastaanottamista edustaja paaterolle toteaisin tästä maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä kun saan huomenna tämän jatkoselvityksen luen sen en ole sitä vielä lukenut en ole saanut sitä käsiini pohdin sitä joululoman aikana ja toivon voivani antaa linjaukseni jatkotyöstä ensi vuoden alussa jotta tämä asia etenee

siirrymme puhujalistaan

puolustusmenojen korotukset ovat yleiseurooppalainen trendi jolla vastataan heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen suomi ei tietenkään voi jäädä tästä kehityksestä turvallisuusympäristön muutoksen ja heikkenemisen keskeisenä syynä ovat olleet muun muassa venäjän toimet ei mikään varsinkaan suomalainen sotaretoriikka

arvoisa herra

on pitää kiinni siitä perusasiasta yleisestä asevelvollisuudesta ja reserviläisten kouluttamisesta olen hyvin tyytyväinen että tämä hallitus sipilän hallitus ja ministeri niinistö sen puolustusministerinä on on sitä edistänyt ja siitä pitänyt vahvasti kiinni ja myös määrärahoja määrätietoisesti nostanut ja tuonut sitä myöten turvallisuuden keskiöön

tässäkin salissa päätetään ja mistä

tässä budjetissa on monia hyviä asioita lähden liikkeelle siitä että se että yleisen asevelvollisuuden kertausharjoitusten kertausharjoitusten määrästä pidetään kiinni ja ja suomalaisia reserviläisiä halutaan kertausharjoituttaa säännöllisesti antaa koulutusta on perusedellytys sille että meillä osaaminen säilyy toivon että leikkauksia kertausharjoituksiin ei tulevinakaan vuosina tule vapaaehtoinen maanpuolustus täydentää mitä parhaimmalla tavalla meidän reserviläistemme osaamista ja nyt on hyvä tilanne puolustusvaliokunta omissa lausunnoissaan usea na vuotena on vaatinut ja eduskunta on useina vuosina keskusteluissa vaatinut että vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahojen täytyy löytyä jo sieltä budjetin pohjaesityksestä ja tämähän on mennyt useana vuotena niin että puolustusministeriö on sitä esittänyt ja sitten se on valtiovarainministeriössä leikkaantunut pois ja sitten eduskunta omassa harkinnassaan ja tahdossaan sen tärkeydestä johtuen palauttanut nämä rahat siitä kiitos nyt nyt hallitukselle ja ministerille että että tätä ei tällä kertaa tapahtunut vaan näistä resursseista pidetään kiinni se on äärimmäisen
tärkeä asia

turvallisuudesta ja puolustuksesta on puhuttu viime päivinä hyvinkin paljon tämä tietovuotoasia on sitä sitä nostanut esiin mutta hieman sitä ennen tämä kansainvälinen yhteistyö on on noussut hyvin vahvaksi keskusteluaiheeksi hyvin vahvaksi tekijäksi

kun luotaamme meidän puolustuksemme tulevaisuutta tämän eu yhteisiä suorituskykyjä tiedonvaihdon jakamista yhteishankintoja ja niin edelleen ja ja uskon että tällä eu yhteistyöllä me pystymme olemaan osana sitä turvallisuusyhteisöä mutta myös parantamaan meidän omia suorituskykyjämme ja tämä on tämä on äärimmäisen tärkeä asia varmasti eu puolustuksessa on paljon kehitettävää ja ainakin kun puhutaan puolustusvälineteollisuudesta kannan itse huolta siitä että suomalainen puolustusvälineteollisuus pärjää eun sisällä myös jatkossa vähän tuppaa olemaan niin että nuo isot jäsenmaat myös puolustusteollisuuden osalta pitävät vahvasti oman puolensa ja sen vuoksi meidän tulee olla hyvin tarkkoja siitä että että meidän puolustusvälineteollisuutemme pärjää tässä kilpailussa kun niitä yhteisiä suorituskykyjä tehdään ja laaditaan siellä ovat meidän myöskin kärkenä mukana koska meidän oman huoltovarmuutemme kannalta on aivan olennainen osa se kuinka meidän oma puolustusvälineteollisuutemme voi ja sen vuoksi on syytä tämä aina muistaa ja pitää siitä kiinni herra puhemies oikeastaan tähän loppuun vain se että haluan kiittää puolustusvaliokunnan kollegoja hyvästä yhteistyöstä tältä vuotta puheenjohtaja kanerva varapuheenjohtaja kari ja ja muut puolustusvaliokunnan jäsenet teidän kanssanne on ilo työskennellä puolustusvaliokunnassa ja yhteistä maanpuolustuksen lippua heiluttaa se on niitä hienoja valiokuntia missä ei politiikka näy vaan yhteinen maanpuolustussydän sykkii ja niitä asioita viedään yhteistuumin eteenpäin hyvää joulua

täytyy pahoitella että edustaja savola vei minulta

mahdollisuuden puhua pari kaunista sanaa valiokunnan työskentelyn puolesta ja kiittää kollegoitani ja valmistelevaa virkamieskuntaa mutta eipä kai tässä muuta voi kuin yhtyä edustajan perusteltuihin näkemyksiin ja katsoa että puolustusvaliokunta eduskuntalaitoksen puitteissa nähtäisiin ei vain meidän sisäisten tuntojemme kautta vaan myöskin muutoin valiokuntana joka kykenee kohtuudella täyttämään sille annetut tehtävät ja velvoitteet kiitän osaltani valiokunnan jäseniä ja erikseen pätevää hyvää kollaboraattoria varapuheenjohtajaamme joka hienolla tavalla tilanteesta kuin tilanteesta vastuun ja kopin siitä miten asioita viedään eteenpäin on erittäin tärkeää että vastaava kansallinen yhteinen henki perusasennoituminen perusasennoituminen vallitsee turvallisuus ja puolustusasioissa kuin mitä olemme tottuneet näkemään välttämättömäksi maan ulkopolitiikan asioita käsiteltäessä on mahdotonta ajatella että puolustuskysymyksissä olisi jokin toinen perusfilosofia välttämätöntä ja sen vuoksi kannattaa nähdä aika lailla vaivaa sen hyväksi että meillä on kansallinen yhteinen näkemys myös

ja puolustuspolitiikasta sekä meillä sisäisesti että myöskin sen kansainvälistä yhteistä ulottuvuutta koskien puhemies pari sanaa vielä filosofiapuolelta itse näen tämän kokonaisuuden vähän niin kuin kolme d kysymyksenä kolmena erillisenä asiakokonaisuutena joilla on likeinen sukulaisuussuhde toisiinsa ensimmäisenä on diplomatia ensimmäisenä näistä kolmesta dstä joka diplomatia tietysti on perinteistä ulkopolitiikkaa kansainvälisten asioitten hoitoa kansainvälisiin instituutioihin luottamista niiden rakentamista tuolloin tarkoittaen suomen ulkopolitiikan tärkeää olennaista rauhanvälitystä siihen liittyvää suomen kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa jossa meillä on hyvät rekordit jo kymmenien vuosien ajalta sitä kriisinhallinnan puolta on hyvä pitää vahvasti esillä myöskin jatkossa tarkoittaen sillä sekä siviilikriisinhallinnan että sotilaskriisinhallinnan ulottuvuuksia toinen asia joka muodostaa tässä kolme d ssä kokonaisuuden on deterrence pelotepuoli joka puhuu omaa signaalikieltään kaikille niille joilla saattaisi olla vihamielisiä tarkoituksia suomea kohtaan että joutuvat toisenkin kerran arvioimaan sitä kannattaako suomea sen alueellista koskemattomuutta tai valtiollista suvereniteettia koskevia asioita lähteä rikkomaan meillä on poikkeuksellisen korkea kynnys tässä suhteessa ja on ollut mieluisaa kansainvälisten yhteyksien kautta havaita että sitä myöskin arvostetaan ainakin itse tuntemissani kansainvälisissä yhteyksissä arvostetaan sitä että suomi pitää huolen omasta tontistaan ja se on se mitä meiltä kohtuudella voidaan edellyttääkin kaikki se itämeren piirissä meidän omassa turvallisuusympäristössämme tapahtuva tai tapahtunut jännitteiden kasvu ja vastakkainasettelun voimistuminen on sitä jossa me voimme selkeästi liputtaa sen osalta että suomi hoitaa oman tonttinsa se edellyttää tietysti sitä mihin ollaan siirrytty että suomi pitää omasta suorituskyvystään huolen ja on siihen valmis satsaamaan tulevina vuosina entistä voimakkaammin mutta myöskin sitä että meidän ympäristössämme ymmärretään se että suomella on myös ystäviä suomella on myöskin tukijoita ja suomi harjoittelee ja toimii ja valmistautuu kansainväliseen yhteistyöhön meidän turvallisuusympäristössämme ei vain yksin vaan myöskin yhteistyössä niiden valtioiden kansa kuntien kanssa joilla on sama arvopohja kuin mitä me täällä pohjoismaissa yhteisestikin tunnustamme ja mikä on suomelle tyypillistä pidän tässä suhteessa erittäin erittäin ansiokkaana erityisesti viimeisimpänä aikana aikaansaatua ideaa siitä millä tavoin euroopan unionin ja naton yhteistyöllä on voitu perustaa hybridiselvityskeskus nimenomaan suomeen ja helsinkiin mikä loistavalla tavalla kertoo siitä miten kansainvälisellä yhteistyöllä kyetään myöskin moderneihin uhkiin vastaamaan vielä kolmantena

kolmen dn sarjassa tietysti tämä defence se että oma tontti hoidetaan ja että kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen vastavuoroisuuden periaatteella myöskin suomessa toimii tämän kaiken osalta vedän vain lyhyesti yhteen oman näkemykseni siitä että pidän tärkeänä että suomessa voidaan rauhassa pohdiskella uuden turvallisuusneuvoston perustamista jotta vältytään sen kaltaisilta keskusteluilta joita viime viikkojen aikana voitiin tämän teeman osalta nähdä koska se aiheuttaa hieman epävarmuutta siitä mikä on suomen todellinen

arvoisa rouva puhemies

prosenttia on hyvin vaatimatonta eurooppalaista tasoa tässä suhteessa suomi on suomi on luonut järjestelmän jolla maata puolustetaan joka on äärimmäisen tehokas ja taloudellinen kaikki perustuu tähän yleiseen asevelvollisuuteen hyvään reserviin ja sitten on se yksi tärkeä asia että meillä suomessa on valtavan hyvä maanpuolustustahto ikäluokkaan katsomatta jokainen suomalainen haluaa tätä maata puolustaa ja se on meillä rikkaus josta kannattaa aina pitää kiinni budjettiesitys noudattaa valtioneuvoston puolustuspoliittista selontekoa selontekoa numero kolmelta näiltä valtiopäiviltä ja on hyvä muistaa että tässä selonteossa kaikki asiat käytiin huolella läpi joten meillä on jatkonkin kannalta erittäin hyvä pohja kehittää puolustusvoimien puolustuskykyä ja maanpuolustusta elikkä meillä on perusasiat kunnossa ja myös sitä varten tehdyt tehdyt tarkat suunnitelmat

esitys sisältää viisikymmentä miljoonaa euroa joka tähtää materiaalikäytön nopeuttamiseen ja parantamiseen niin että voimme pystyä mahdollisesti vastaamaan erittäin nopeasti nykyisin nopeasti alkaviin kriiseihin varmaan tässä kysymys on liikkuvuudesta ja siitä että saadaan reservi liikkeelle tarvittavan nopeasti koska olemme euroopassa nähneet ja muuallakin maailmassa nähneet että se mikä aikanaan oli kriisinhallinta tai mitä puolustusvoimien toimintakyky oli on tänä päivänä paljon paljon nopeampaa toimintaa jos kriisejä syntyy niin pitää saada reservit äkkiä liikkeelle ja tähän tilanteeseen suomi on hyvin vastannut reservin kertausharjoituksissa olemme päässet hyvälle tasolle aivan kuten puolustusministeri niinistö itsekin totesi niin hyvällä tasolla ollaan reserviläistä vuosittain koulutetaan mikä on näin ollen myös asetettu tavoite tavoite senkin suhteen voidaan olla huoletta että meillä on hyvin koulutettu reservi käytössä jatkuvasti suomalainen järjestelmä on erittäin tehokas ja muistan erään hyvän vertauksen kun aikanaan valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla kävin siellä keskusteltiin siitä pitäisikö meillä olla ammattiarmeija esimerkiksi käyttämään monimutkaisia vaikka nyt ilmavalvonnan laitteita jotka perustuvat huippuelektroniikkaan ja siellä eräs viisas kurssilainen totesi hyvin ykskantaan että kumpi se on parempi onko se värvätty ylikersantti taikka sitten nokian huipputekniikkaa hallitseva huipputietokoneinsinööri kumpi se on siihen tehtävään parempi minä luulen että tässä maassa tietokoneosaamista löytyy reservissä valtava määrä eli tämä reservin viisas käyttö näissä tehtävissä väheksymättä yhtään kantahenkilökunnan osaamista on äärimmäisen viisas teko ja se takaa myös sen että olemme myös nykyaikaisen tiedon äärellä koko ajan koska siviilipuolellahan näitä samoja tietokoneita käytetään todella tehokkaasti enkä usko että ne bittivirrat siellä sotilaspuolella sen kummallisempia ovat ehkä ohjelmat ovat totta kai vähän erilaisia mutta samalla keinoin ne tietokoneet tottelevat niin armeijassa kuin siviilissä reservin harjoituksissa tai sitten varsinaisen toiminnan aikana arvoisa puhemies on tärkeää huomata se että meillä on meillä on pidettävä reservin harjoitukset riittävän usein kahdeksantoistatuhatta henkeä per vuosi tarkoittaa käytännössä mutta on yhtä tärkeää myös se että pidämme yllä hyvää riittävää huoltovarmuutta kotimainen puolustusteollisuus on siinä hyvin tärkeässä roolissa koska jos meillä ei ole omaa osaamista sotilasmateriaalin tuottamisessa se tarkoittaa että olemme silloin aika pitkälti tuonnin varassa ja se on erittäin iso puute huoltovarmuudessa ja siinä puolustusvälineiden tuottamisessa yksi tärkeä osa on se että me käymme jonkun verran verran ulkomaankauppaa siellä eli viemme niitä tuotteita muualle maailmaan esimerkkeinähän voi mainita vaikka näiden sotilasajoneuvojen kaupan jossa suomi on ansioitunut kohtuullisen hyvin ja meillä on ihan maailman huippuosaamista tämäkin osaaminen on meillä pidettävä pidettävä kunniassa ja puolustusvoimien on mielestäni keskityttävä mahdollisimman paljon tällä alueella kalustohankinnassa omaan kotimaiseen osaamiseen koska se takaa samalla myös huoltovarmuuden varuskuntaverkosta sen arvoisa puhemies lopuksi että tämä senaatti kiinteistön laskutushomma ja kustannusten ylläpito kustannustasot millä vuokrataan valtiolle kiinteistöjä ovat aivan järkyttäviä en jaksa millään ymmärtää miten tällaiseen on suomessa menty verrataanpa vaikka hanseliin joka hankkii valtiolle tuotteita ja tavaroita ja palveluita siellä kilpailutetaan hinta viimeisen päälle mutta meillä kuitenkin senaatti kiinteistöt saavat määrittää hinnan huoneistoille erilaisille varuskuntarakennuksille ja muille tiloille aivan järkyttävän ylös jolloin valtion puolustusmäärärahoista menee iso osa kiinteistöjen vuokraamiseen eihän siinä ole mitään järkeä elikkä tässä arvoisa puhemies meidän pitäisi eduskunnan asia tarkasteluun ja yleensäkin koko senaatti kiinteistöjen toiminta koska senaatti kiinteistöt on omalla toiminnallaan tappanut maaseutukunnista kaiken valtion toiminnan eihän ole mitään järkeä siinä että esimerkiksi kotikunnassani ilomantsissa valtion viranomaiset ovat joutuneet lähtemään omista tiloistaan valtion omistamista jo maksetuista tiloista karkuun sen takia kun kustannukset ovat aivan järjettömät samalla hinnalla millä valtio vuokraa omaa kiinteistöään olisi vaikka esimerkiksi vuokrannut rajavartiostolle olisi saanut yli kolme neliötä yksityiseltä puolelta vuokrattua tällaista järjestelmää me täällä eduskunnassa suosimme ja ylläpidämme eihän tämä ole puolustusvoimien vika tämä on eduskunnan löperyyttä että tähän asiaan ei ole puututtu minun mielestäni on häpeällinen asia että me sallimme tämän rahastuksen jatkuvan vuodesta toiseen tämä on valtakunnan kaiken kustannustason kannalta äärimmäisen huolestuttava seikka ja menettelytapana pidän sitä hyvin arvottomana toivoisin arvoisa puhemies lopuksi sen vielä totean että kun katsotaan suomalaista alueellista puolustusta mikä on se meidän puolustuksemme syvin ydin niin siinä asiassa on tärkeää muistaa se että tämä nykyinen keskittäminen jolla suurin piirtein maaseutua autioitetaan ihan tositarkoituksella syö pikkuhiljaa myös maanpuolustuskykyä kun tieverkko rapautuu osaaminen maaseutualueella ihmisten määrä vähenee siellä eikä enää maaseutuolosuhteita hallitse kukaan niin tässä menetämme aivan valtavan määrän tietoa taitoa ja paikallistuntemusta jota puolustusvoimat välttämättä tarvitsee arvoisa puhemies lopuksi totean vain että nämä kaksi viimeistä asiaa tämä senaatti kiinteistön järjetön rahastaminen jolla valtiota syödään sisältäpäin ja tapetaan maaseudulta kaikki elämä koskee myös puolustusvoimia ja muita valtion viranomaisia ja toinen asia tämä maaseudun autioittaminen nämä molemmat asiat ovat niitä pitkän tähtäimen asioita jotka syövät suomalaista puolustuskykyä joka päivä

puolustusministeri joutui poistumaan juuri siinä kohtaa kun keskustelussa alkoi tulla mielenkiintoisia ehkä hänen näkökulmastaan hieman kiusallisiakin kysymyksiä nämä kiusalliset kysymykset liittyvät ilmeisesti juurikin tähän eu puolustukseen jos nyt oletamme että eu puolustus todella toimisi niin edustaja mustajärvi oli puheenvuorossaan täysin oikeassa sanoessaan että se on eräs liittovaltiokehityksen muoto siis jos se toimisi mielestäni vielä on vastaamatta kysymys millä mandaatilla tarkalleen ottaen niitä sopimuksia nyt allekirjoiteltiin oliko eduskunta tehnyt asiasta päätöksen ja erityisesti millä mandaatilla asioita käsitellään jatkossa kun sitä eu puolustusta kenties syvennetään muutenkin kysymykseni eu puolustuksen todellisesta luonteesta koski konkretiaa siitä mitä eu meille merkitsee tällaisena kuten sanotaan turvallisuusyhteisönä ei se että kriisiaikoina saa hyvää ole mitään turvallisuutta se että voi edes toimittaa materiaalia suomen kaltaisessa geopoliittisessa asemassa olevaan maahan kriisiaikana vaatii kyvykkyyttä se ei onnistu pelkällä hyvällä tahdolla ja se että saisi pelkkiä materiaaleja ei ole mitään kovaa turvallisuutta mikä turvallisuusyhteisö on sellainen jonka jäsenillä ei ole edes teoreettisia mahdollisuuksia tarjota minkäänlaista kovaa sotilaallista apua

arvoisa rouva puhemies

puolustushallinnon pääluokan kohdalla on tänään käyty hyvä ja asiallinen keskustelu maanpuolustuksen tilasta ja tulevaisuudesta ja laajemminkin maanpuolustuksesta aluksi haluan myös omasta puolestani kiittää erityisesti valiokunnan puheenjohtajaa hyvästä ja tulevaisuuteen katsovasta johtamistyylistä ja ja valiokunnan puheenjohtajan pitkästä parlamentaarisesta kokemuksesta voin myös sanoa tässä yhteydessä teidän kokemuksellenne on on ollut puolustusvaliokunnassa käyttöä ja ja tämä aikakin antaa sille suuren arvon kiitos siitä puheenjohtajalle ja myös valiokunnan jäsenille ja valiokuntaneuvokselle puolustusvaliokunnassa on mieluisaa työskennellä isänmaan hyväksi tässä tässä joukossa samassa yhteydessä haluan kiittää myös puolustusministeriä vakavasta suhtautumisesta puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen puheenvuorossaan ministeri toi tämän asian esiin kun tätä tätä kysyin ja haluan vielä alleviivata en en vain aliupseeriliiton lausunnon tai upseeriliiton ja ja henkilöstöjärjestöjen lausuntojen pohjalta vaan myös puolustusvaliokunnan omana huomiona että

puolustuspolitiikassa helposti materiaalihankintoihin mutta se meidän kaikkein tärkein materiaalimme on se inhimillinen osaaminen ne miehet ja naiset jotka puolustusvoimien puolustusvoimien puolella kantahenkilökunnan roolissa suorittavat sitä kouluttajan tehtävää tai puolustushallinnon asiantuntijatehtävää monissa lukuisissa eri tehtävissä meidän aselajeissamme että tähän henkilöstövajeeseen ja henkilöstövajeen kattamiseen pystyttäisiin saamaan tämmöisen purukumipaikan sijaan kestävä ratkaisu ja purukumipaikalla tarkoitan tätä hätäratkaisua ehkä sitä voi semmoiseksikin kutsua jossa sopimussotilaita käytetään kouluttajan tehtäviin se ei ole kestävä tapa toimia vaan tarvitaan ammattitaitoiset koulutetut aliupseerit hoitamaan sitä tärkeätä kouluttajan tehtävää varusmiehemme ja maanpuolustusratkaisumme ovat sen varmasti ansainneet tuossa aikaisemmin jo puhuttiin tässä debattikeskustelussa yhteisen ulko ja puolustuspolitiikan välttämättömyydestä viiden miljoonan pieni kansa on pärjännyt täällä perifeerisessä euroopassa vain ja ainoastaan sen pohjalta että osaamme kunnioittaa toisiamme ja nähdä niitä yhteisiä asioita joita on maanpuolustuksen kentällä tätä yhteistä näkyä meillä on paljon ja ja on ollut ilahduttavaa vuosien varrella nähdä nyt myös täällä eduskunnan salin puolella tätä laajaa yksimielisyyttä mikä tulee esille meidän ulko ja turvallisuuspolitiikkamme keskeisten kysymysten osalta niin valiokunnan mietinnöissä kuin sitten eduskunnan tekemissä tekemissä selonteoissa suomalaisen ulko ja turvallisuuspolitiikan ydin on pitää suomi poissa kansainvälisistä selkkauksista toimia vakauttavana tekijänä täällä itämeren alueella ja ennen kaikkea huolehtia omasta maanpuolustuksesta sotilaallisesti liittoutumattomana maana ja sitä kautta pitää huolta siitä että suomen kautta ei uhata muita valtoja mihinkään suuntaan sitten lopuksi haluan nostaa vielä kaksi keskeistä asiaa toinen on jo aikaisemminkin puhuttu huoltovarmuus huoltovarmuus on meille tärkeä kysymys pitkälti myös senkin takia että suomi maantieteellisesti on saarivaltio olen useamman kerran täällä sanonut että on yhdeksänkymmenen prosentin luokkaa se taso kun mitataan suomeen tulevien ja suomesta lähtevien hyödykkeiden merikuljetuksia loput kuljetuksista tulevat sitten muuta kautta ja näin ollen meidän oma huoltovarmuutemme sotilaallisen materiaalin kunnostamisen ja valmistamisen osalta on meille hyvin elintärkeä kysymys ja tätä huoltovarmuutta ei pidä ohittaa kotimaiselle puolustusteollisuudelle pitää luoda edellytykset tuottaa tuottaa suomalaiseen puolustukseen tarvittavia välineitä ja laitteita sitten on vielä tämä maanpuolustusjärjestöt asia nyt tässä saa raportin ja tiedän että ministeri tätä puhetta mahdollisesti nyt kuuntelee tai tai puheen purkaa sitten myöhemmin ja ja sanon tässä ministerillekin terveisinä että toivon että tätä parlamentaarista katetta haetaan ennen kuin lähdetään linjaamaan mikä on maanpuolustusjärjestöjen ja puolustusvoimien kumppanuuden taso tulevina vuosina tässäkin asiassa meidän kannattaa hakea yhteistä näkyä maanpuolustuksen keskeisten asioiden osalta ja ja uskon ja toivon että tällainen yhteinen näky myös löydetään kiitos
arvoisa puhemies tänään on jo käyty hyvää keskustelua maanpuolustuksesta ja nimenomaan kouluttautumisesta näitten taitojen pariin ja koko ikäluokan osallistumisesta siihen jatkossa tässä on toiveita ja ja tarpeita laajasti noussut esiin varsinkin nyt tämän vuoden aikana paljon on keskusteltu naisten osallistumisesta siitä miten voitaisiin näitä turvallisuustaitoja lisätä ja nimenomaan naisten jo olemassa olevaa turvallisuusosaamista saada yhteiskunnan käyttöön maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tilaisuudessa kahdeksas kahdettatoista esiteltiin tämmöinen naisten koulutukseen liittyvä väliraportti miten voitaisiin edistää erityisesti vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistuvien naisten osallistumista ja varsinkin tätä koulutusjärjestelmää ja miten he voivat toimia viranomaisten tukena sitten tämmöisissä kriisitilanteissa ja ja poikkeusoloissa tässä oli monia hyviä toimenpiteitä tietysti keskeisin olisi tämä iso tavoite ministeri niinistö mainitsi että hän pitää ihan hyvänä arvioida tätä varaamisrekisterin eteenpäinvientiä tästä pitää vielä käydä laajempi keskustelu ja tähän perehtyä enemmän ja tästä on tulossa myös tarkempi selvitys selvitys vielä lähiaikoina julkisuuteen ja keskusteluun toivon mukaan sitä päästään käymään ennen kaikkea olisi tärkeätä että heidän jotka ovat koulutusta jo saaneet erityisesti heidän jotka toimivat kouluttajina osaamisensa tunnustetaan ja he pystyisivät myös työnantajiltaan saamaan vapautusta sitten näihin tehtäviin kun tekevät sitoumuksen mpkn maanpuolustuspiirien kanssa ja mentäisiin lähemmäksi sitä reserviläisten mallia jossa varusmieskoulutuksen käyneenä sitten on jo tietyllä tavalla tunnustettu se osaaminen olisi

tämä kouluttajien ja ja koulutettavien käyttö etenisi myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen puolella voisin tulla jatkamaan sinne

arvoisa puhemies

taitoja itselleen hankkivat olisivat laajemmin sitten yhteiskunnan käytössä eri viranomaisten tukena tälle varaamisrekisterille on laajaa laajaa tukea löytynyt ja toivottaisiin että sitä lähdettäisiin jo ensi vuonna viemään eteenpäin osana tätä keskustelua ehkä vielä tärkeämpää kun puhutaan siitä

tarjoaako valtio turvallisuuskoulutusta nyt koko ikäluokalle kun valtio on jo velvoittanut sekä miehet että naiset ja he ovat maanpuolustusvelvollisia lain mukaan olisi sen pohtiminen onko valtio velvoitettu tarjoamaan koulutusta voitaisiin ajatella sitäkin että tarjotaan mahdollisuutta lähteä naisena vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen jatkossa ja jo toisen asteen koulutuksessa todella tällaiset turvallisuuskurssit laajasti ja kaikille toisen asteen opiskelijoille mahdollisiksi käydä osana opintojaan nämä turvallisuuskurssit ovat lukioissa erittäin suosittuja ne tulevat yleensä heti täyteen kun niistä ilmoitetaan näille voi osallistua ja tätä olisi hyvä laajentaa sillä tavalla että maanpuolustusjärjestöt ja esimerkiksi spr ja muut muut poikkeusoloihin hyvää osaamista tarjoavat järjestöt olisivat näitä toteuttamassa että ne pystyttäisiin myös resurssien puolesta toteuttamaan sieltä kautta tulisi lisää vapaaehtoisia myös näihin eri järjestöihin mutta todellakin voitaisiin tuoda sitten tätä varusmiespalvelusta myös vaihtoehtona esiin enemmän myös naisille ja pitäisin tätä jopa tehokkaampana mallina kuin kutsuntojen järjestämistä siinä mielessä että että siihen todella tarvitaan sitten lisää määrärahoja jos kutsunnat laajennettaisiin kaikille sinänsä en pidä sitä täysin poissuljettuna mutta olen edelleen sitä mieltä että jos kutsuntoihin naiset kutsutaan niin kyllä meillä pitää olla myös paikkoja mihin heitä sitten houkutellaan kun halutaan heitä palvelukseen tällaisia paikkoja ei nyt riittävästi

käyneenä että se on myös iso sitoumus olla palveluksessa sen pitää olla mielekästä niin että jokaiselle löytyy se oma sopiva paikka myös jatkossa siellä ja tässähän puolustusvoimat on myös mennyt eteenpäin miesten ja naisten osalta

arvoisa rouva puhemies

niin

se että

ja liittoutumistarpeet sillä että

ja elinkeinojaoston puheenjohtajana olen saanut tässä vähän meitä liippaavan puheenvuoron sikäli että täydennämme osin tätä ympäristöpolitiikkaa työllämme siten että emme ole tietenkään pääasiallisesti tämän puitteissa vaan täydentämässä energiapolitiikan osalta kuten jo aiemmin täällä lausuin meidän työmme sillä tavalla liippaa useampaakin ministeriötä etenkin kun jaamme näitä lisärahoja tai muutenkin rahoja me usein lähestymme ympäristövaliokunnan työtä tai maa ja metsätalousministeriötä siltä osin kiitän lämpimästi siitä joustavasta yhteistyöstä jonka puitteissa olen saanut muun muassa ympäristövaliokunnan kanssa toimia kun eräät hankkeemme meidän rahoittamamme hankkeet ovat siirtyneet hallinnollisesti teidän sektorillenne ja olemme joustavasti voineet ne toteuttaa me olemme käsitelleet kolmetoista eri teemaa meidän jaostossa tänä vuonna meillä erityisteemana ei ollut energiapolitiikka koska viime vuonna kohdistimme siihen erittäin suuren huomion ja käsittelimme sitä hyvin tarkasti tänä vuonna olemme keskittyneet lähinnä elinkeino ja innovaatiopolitiikkaan työllisyys ja yrittäjyyspolitiikkaan kotouttamiseen ja matkailuun mutta kuitenkin esimerkiksi yritystukijärjestelmiä kehittäessämme olemme hyvin usein siihen liittäneet myös energiapoliittisen tukijärjestelmän tutkimisen meidän työmme yhdistyy ja hajautuu yhdistyy ja hajautuu sillä tavalla me olemme aikaisemmin erityisesti viime vuonna käyneet läpi energiapoliittista lin jausta sen valmistelua energiapolitiikan vaikuttavuustavoitteita suomen

ja muun muassa bioenergian hyödyntämiseen ja tutkineet tarvetta arvioida energiapolitiikan tukien mitoituksen ja kohdentamisen tarkoituksenmukaisuutta ja

eri ministeriöihin kohdistuvista rahoista niin kun teillä oli muun muassa pidä saaristo siistinä kampanja siihen liittyy muun maussa läheisesti se että me lisäsimme neljäsataatuhatta euroa saaristomatkailun kehittämiseen laajasti siis torniosta virolahdelle saakka se hyvin läheisesti liittyy siihen suureen hankkeeseen mikä teillä on on ollut tässä

saariston siisteyssysteemissä se mitä me esitimme teille kuuluvaa olivat juuri nämä metsähallituksen julkiset hallintotehtävät ja siihen me lisäsimme sataviisikymmentätuhatta euroa repoveden kansallispuiston luontomatkailun kestävyyden ja laadun edistämiseen hyvin lähelle liippaa myös se kun lisäsimme sataviisikymmentätuhatta euroa hankkeeseen jonka tarkoituksena on selvittää elintarviketeollisuuden sivuvirtojen laatua ja sataviisikymmentätuhatta euroa hankkeeseen jonka yhtenä tarkoituksena on vähentää vesistöihin joutuvia ravinteita tällä tavalla

ympäristövaliokunnan arvokasta työtä me olemme sillä tavoin täydentämässä kuten sanoin olemme tyytyväisiä siihen yhteistyöhön jonka puitteissa voimme jollakin tavalla olla auttamassa teidän arvokasta työtänne suomen luonnon hyödyntämisessä ja luonnon parantamisessa lähinnä energiapoliittisin hankkein kiitoksia

arvoisa puhemies kiitoksia jaostojen puheenjohtajille kauko juhantalo timo heinonen näistä esittelyistä kun kuunteli noita teidän esityksiänne tuli oikeastaan niissä molemmissa esille se poikkihallinnollisuus mikä nykypäivänä liittyy ympäristöasioihin ilmastoasioihin energia asioihin jos ajatellaan vaikka mitä molemmat mainitsivat metsähallituksen rahojen lisäyksestä mitä hallitus teki matkailu neljä piste nolla hankkeessa osana luontomatkailua ja tietysti kaiken muunkin virkistyskäytön rakenteita kansallispuistoissa niin niillä on tietenkin matkailua edistävä vaikutus niillä on suomen kansalaisten virkistyskäyttöä edistävä vaikutus ja tietenkin sitten kun metsähallitus saa lisää rahaa sillä on myös mahdollisuus parantaa niillä rahoilla olemassa olevien suojelualueitten suojeluarvoa aivan vastaavalla tavalla kun ensi vuonna ilmasto ja energiastrategia toimeenpannaan ja mietittiin lisärahoja näille eri sektoreille niin ilmasto ja energiatavoitteitten toimeenpanemiseksi esimerkiksi liikennepuolelle tulee kannusteita sähköautoiluun siirtymiseksi latausverkon laatimiseksi ympäristöministeriön puolelle tulee määrärahoja missä asuinkiinteistöjen latausverkkokantaa kehitetään energiatuilla voidaan myös näitä asioita edistää esimerkiksi biokaasun tuotantoa latausjärjestelmien rakentamista eli tällainen poikkihallinnollisuus tulee mitä suurimmassa määrin näkyviin kun puhutaan ympäristö ilmastoasioista se on myös sitä jos puhutaan vesiensuojelusta ja itämerestä kiitän valiokuntaa siitä että näinä niukkuuden aikoina löysitte mahdollisuuksia panostaa lisää myös ympäristöministeriön hallinnonalalle tuo järjestörahan lisäys on varmasti tervetullut koska alalla toimii paljon hyvää vapaaehtoistyötä tekeviä tahoja missä pienilläkin rahoilla saadaan paljon toimintaa aikaan kiitos myös tästä luontomatkailua palvelevien rakenteitten vahvistamisesta se tuo lisärahaa metsähallitukselle ja ne kohteet mitkä olitte valinneet varmasti kunnostusta kaipaavat itse asiassa

mikä tällä puolella on kyllä riittää useaksi vuodeksi korjattavaa kun kansallispuistojen ja ja muitten retkeilyalueitten käyttäjämäärät ovat olleet hissukseen kasvussa sääolosuhteet siihen tietenkin myös vähän vaikuttavat mennäänkö jyrkemmin vai loivemmin ylöspäin niin nämä ovat tuiki tarpeellisia rahoja asuntopolitiikan puolelta tässä tulikin mainittua valiokunnan linjaus siitä että korjausrakentamisen avustuksia esimerkiksi esteettömyyttä ikääntyvässä suomessa merkittävällä tavalla edistetään rakentamalla hissittömiin taloihin hissejä voi ara harkinnan perusteella myöntää myös hissien kunnostuksiin uskon että jokainen meistä tietää sen tarpeen että vaikka talossa olisi hissi se ei välttämättä aina tarkoita että se on esteetön ei tarvitse kuin käydä jossain noissa kantakaupungin asunnoissa niin sieltä löytyy hissejä joihin hädin tuskin peruuttamalla mahtuu sisään ja joissa on yksi kalteriovi ja toinen ovi miten siitä kulkee lastenrattailla taikka rollaattorilla ei mitenkään eli kyllä myös tämä hissien modernisointi on varmasti tarpeen vaikka määrärahat niukkoja ovat asuntotuotannosta tulikin maininta maininta se on todellakin huippulukemissa ja olen tietysti ilahtunut siitä että tänä vuonna myös valtion tukemassa eri tavoilla tukemassa asuntotuotannossa ilmeisesti päästään noin yhdeksääntuhanteen aloitukseen kun kaikki nämä tuetut lasketaan on korkeampi luku kuin useaan useaan vuoteen

metso rahat niitä ei tällä kertaa valiokunnan tarvinnut lisätä ja olen siitä tyytyväinen että kun valiokunta viime vuonna lisäsi niitä kuluvalle vuodelle niin nyt sitten tänä vuonna hallitus toimi ja peräti kymmenen miljoonan lisäpanostus sinne saatiin se on tuiki tarpeellinen satsaus luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi

arvoisa rouva puhemies tosiaankin monien vuosien laiminlyöntien jälkeen metso rahoja saatiin nyt lisätyksi paljon paljon enemmän kuin mitä kai alun perin oli edes odotettavissa kysyn ministeriltä meillä hallinnossa nyt ministeriöissä riittävästi neuvotteluvoimaa jotta nämä rahat voidaan käyttää mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti onko siis neuvottelijoita ja neuvotteluvoimaa jolla tämä raha siirtyy käytäntöön ja sillä tavalla luonnonsuojelun hyväksi kaiken kaikkiaan olen huolissani kyllä vanhoista metsistä sillä tavalla että että nyt kun hakkuut lisääntyvät niitä korvataan sitten näillä yksilajisilla puupelloilla jotka eivät ole mitään metsiä vaan ne ovat puupeltoja vanhojen metsien tilanne on todellakin suomessa huolestuttava toisena kysymyksenä kysyn voisiko ministeri hieman lohduttaa tässä vaelluskalojen ja ja virtavesien kysymyksessä onko siinä tulossa jotain merkittävää parannusta

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille vielä vielä hyvästä yhteistyöstä näitä asumisen haasteita itse asiassa teidän aikananne on ratkottu kyllä määrätietoisesti kiitos siitä eli meillä on löytynyt rakentamista ja uutta asuntotuotantoa itse asiassa edeltäjissänne aika kauaksi taidetaan saada mennä että päästään vastaaviin lukuihin mutta sitten meillä on kuitenkin samaan aikaan tiettyjä haasteita alueiden kanssa missä asunnoilla ei ole käytännössä minkäänlaista arvoa ja missä on hyvin vaikea saada esimerkiksi lainoja putki viemäri ja muiden remonttien tekemiseen tämä vaivaa nyt tällä hetkellä ei pelkästään aivan syrjäseutuja vaan vaan kohtuullisen kokoisiakin kuntia ja kaupunkeja kysyisin oikeastaan ministeriltä onko tätä problematiikkaa pohdittu että meillä itse asiassa asumisessa on hyvin erilaisia ongelmia toisaalla asuntotuotantoa on liian vähän toisaalla vanhoja ei pystytä remontoimaan ja niin poispäin
arvoisa puhemies on myönteistä että valtiovarainvaliokunta on lisännyt tiettyjä rahoja ympäristöministeriön pääluokkaan mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä kokonaiskuvasta että ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun rahat ovat edelleen huomattavasti alemmalla tasolla kuin tämän hallituksen aloittaessa esimerkiksi metso rahoissa ollaan yli kymmenen miljoonaa alempana kuin hallituksen aloittaessa ja ympäristönsuojelussa tämä ero on miljoonaa ja suomen ympäristökeskuksen tutkimusmäärärahoista on hallituksen aikana vähennetty neljännes myöskin jos tarkastellaan meidän ilmastotavoitteita on hyvä asia sinänsä että budjetissa on ilmasto ja ja energiastrategian toimeenpanoon neljäkymmentäkahdeksan miljoonaa mutta tämä on hyvin pieni raha verrattuna sitten ympäristölle haitallisiin tukiin joista vain yhtenä esimerkkinä turpeen verotuki joka budjettikirjan mukaan on miljoonaa eli melkein kolminkertainen ilmasto ja

rouva puhemies asuntorakentaminen on tänä päivänä erittäin vilkasta ja taitaa olla ennätyksellisen suurta kaiken kaikkiaan tänä vuonna normeja on purettu paljon kiitoksia ministeri tiilikaiselle siitä työstä mitä olette tehnyt asuntotuotannon hyväksi päätöksentekoa on myöskin siirretty paljon kuntiin ja maakuntiin tosiasia on että asuntorakentaminen ei ole erillinen osa tuotantoa vaan siihen kokonaisuuteen kuuluu myöskin koko yhdyskuntarakenteen suunnittelu liikenteen suunnittelu puistot ynnä muut ja se tulee ottaa myöskin huomioon mal sopimukset ovat hyvä asia oikeastaan kysynkin ministeri tiilikaiselta voisiko

vastaavanlaisia yhtenäistää vähän pienempiinkin kaupunkeihin ei ainoastaan suuriin kaupunkeihin sitten asumisen kustannuksiin vaikuttavat rakentamisen

puhemies oli hyvä että tuo metsähallituksen rahatilanne siltä osin miten luonnonsuojelualueita kyetään kehittämään tuli tässä esille on todella pidettävä huoli siitä että

joka sinne on kyetään kuromaan umpeen sosiaalidemokraatit esittävät vielä lisää yhden miljoonan tähän se on tietysti tarpeeseenkin nähden tämäkin vielä pieni olen samalla tavalla huolissani tästä metso ohjelman rahoituksesta on hyvä että sinne se kymmenen miljoonaa laitettiin mutta gäppiä on vielä sosiaalidemokraatit esittävät kymmenen miljoonaa lisää erityisesti juuri sen vuoksi mitkä vaateet meidän metsiämme tällä hetkellä sitten haluaisin kysyä näistä vaelluskaloista minkälaista lainsäädäntöä esimerkiksi voimayhtiöitä velvoittamaan tullaan tekemään entä sitten

puhemies tämä asumisen kalleus kaikkinensa on suuri ongelma eräs suurimpia ongelmia maamme työllisyyden suhteen on se että kun ihmisen jossain täytyy asua niin se asuminen siellä missä on töitä on niin tolkuttoman kallista osin ne asumisen kalleuden ongelmat ilmenevät myös siellä missä sinänsä talot ovat halvempia eli kun on näitä kiinteitä kustannuksia kiinteistöveroa varainsiirtoveroa sähkönsiirtohintoja sun muita asioita mitkä siihen asumisen hintaan kumuloituvat niin minkälaisia keinoja hallituksella olisi löytää jonkinnäköinen kokonaisvaltaisempi lähestymistapa tähän asumiskustannusten vyyhden purkamiseen ja niiden kustannusten keventämiseen totta kai on nämä rakentamisen ja kaavoittamisen normit ovat yksi asia mitä voidaan purkaa mutta ne ratkaisevat vain hyvin hyvin pienen osan sitä ongelmaa joka ihan jokapäiväisessä elämässä ihmisillä on

arvoisa puhemies tulevaisuuden puhtaan ja huoltovarman energiajärjestelmän yksi tärkeä elementti on hajautus asukkaille yhteisöille maatiloille ja yrityksille on tulevaisuudessa yhä enemmän roolia myös energiantuotannossa

olla että talouden kasvun myötä myös päästöt sitten kasvavat vai onnistutaanko suomessa tekemään jo tämä talouskasvun ja päästöjen kasvun irtikytkentä ovatko ensi vuodelle suunnitellut päästöjen vähentämistoimenpiteet riittäviä jotta

arvoisa rouva puhemies samaan aiheeseen kuin edustaja sarkkinen minäkin palaan tässä muutama viikko sitten käytiin bonnissa ilmastokokous ja ja siellä mietittiin kuka ottaa johtajuuden usan irrottautuessa ilmastosopimuksesta ja eu mahdollisesti voisi olla tämä tämä siellä ministeri tiilikainen näyttikin hyvää johtajuutta ja ja neuvottelutaitoja euroopan unionin joukoissa olisin kysynyt tästä uusiutuvan energian uusia teknologioita edistävästä investointituesta jolle on varattu ensi vuodelle viisikymmentäviisi miljoonaa euroa minkälaisia investointeja tälle tuelle on odotettavissa nythän on joka tapauksessa suomen teot hyvin huomioitu germanwatch tutkimuksessa tänä vuonna olimme sijalla kolmekymmentäyksi ja ensi vuonna me olemme sijalla yhdeksän

puhemies kiitos ministerille hyvästä yhteistyöstä metso rahoista tässä on jo kiitelty ja haluan myös itse niistä kiittää edustaja pertti salolainen on on varmasi ollut siinä osaltaan tekemässä vahvaa taustatyötä yhden asian haluan tässä nostaa joka on harvemmin näissä ympäristöasioissa noussut esiin ja se on metsähallituksen julkiset hallintotehtävät ja sieltä nimenomaan tämä heinosen mainitsema autiotupa asia se on aivan fantastinen verkosto meillä on kaksisataakuusikymmentäkolme autiotupaa ja nyt jaostossa heinosen johdolla ja ja valiokunnassa saatiin vielä satatuhatta korvamerkattua lisää autiotupiin liittyy kulttuuriarvoja eräretkeilyn perintöä tietysti korjaamiseen liittyy turvallisuusasioita paloturvallisuus tämäntyyppiset asiat pitää olla kunnossa tällä sadantuhannen lisäpanostuksella tehdään aika paljon koska se korjausvelka on noin yksi miljoo naa euroa niin että tämä on semmoinen kymmenen prosentin lisäys siihen kokonaisuuteen

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri kiitos hyvistä esittelyistä niin valiokuntien edustajille kuin ministerillekin aivan ensimmäisenä haluan kiittää sekä valtiovarainvaliokuntaa että että esittelyn tehneitä siitä että avustuksiin järjestöille ja ympäristönhoitoon siirtomäärärahaan joka on yhteensä nyt peräti vajaat kaksi miljoonaa euroa saatiin valiokunnassa hieman yli satatuhatta euroa lisää tämä on merkittävä rahasumma kansalaisjärjestöt ja ympäristönhoitotyötä tekevät tahot tekevät merkittävää työtä suomessa ja se korostuu entisestään nyt kun tällä hallituskaudella lainsäädäntöä sekä ympäristönsuojelu että maankäyttö ja rakennuslain osalta on muutettu siihen suuntaan että kansalaisilla itse asiassa on entistä merkittävämpi tehtävä tarkkailla sitä mitä heidän elinympäristössään tapahtuu järjestöt ovat tässä myöskin avainasemassa kiitos myöskin tästä jo edustaja pauli kiurun esiin nostamasta

arvoisa rouva puhemies ensinnä parhaat kiitokset ministeri tiilikaiselle sitkeästä työstä asioiden hoidossa voin sanoa että hänen tehtävänsä eivät ole olleet kovin helppoja kun katsoo tuota ministerin asialistaa mitä hän on hoitanut tällä vaalikaudella niin että kunnioittavat kiitokset siitä lyhyesti pari kysymystä toinen koskee tätä asuntorakentamista meillä on todettu semmoinen ilmiö että kun vanhempiin taloihin uusitaan ilmastointi niin käytännössä muutaman vuoden sisään se talo alkaa olla hometalo tai asumiskelvoton jostain kumman syystä onko näihin ympäristöministeriö satsannut tutkimusrahaa pitäisihän tällaiset talot tutkia mikä on se perimmäinen syy minkä tautta talo homehtuu eihän yllättäen sen vuosikymmeniä pelanneen talon joka on on ollut kunnollinen sitten yhtäkkiä pitäisi olla asumiskelvoton toinen asia on hienoa että kun näitä kansallispuistoja luonnonpuistoja kehitetään niille annetaan määrärahoja mutta rohkenen kuitenkin esittää kotikunnastani terveiset ilomantsissa petkeljärven kansallispuisto on oikein helmi helmien joukossa se oli muun muassa toisen maailmansodan aikaisia taistelupaikkoja

haluan myös kiinnittää huomiota samaan asiaan jonka edustaja halmeenpää täällä nosti esiin ja järjestöille myönnettyjen rahojen nousuun ja kiittää siitä valtiovarainvaliokuntaa mutta kiinnittää myös huomiota siihen että tänä vuonna oli myönnetty viisisataatuhatta euroa pidä saaristo siistinä rylle uuden huoltoaluksen hankintaan se tuli todella tarpeeseen saaristomerelle nyt kuitenkin tämä käytetty alus on ilmeisesti siirretty saimaalle ja tiedämme alus on tullut hyvinkin pitkälle käyttöikänsä päähän koska tämä yhdistys tekee erittäin tärkeää työtä ainoana toimijana saaristossa ja myös sisävesillä yhdyskuntajätteen kierrätyksessä kysyisinkin tässä yhteydessä olisiko mahdollista että ensi vuodelle katsottaisiin tilannetta ja arvioitaisiin olisiko mahdollista tukea uuden aluksen hankintaa myös saimaalla
arvoisa puhemies ensinnäkin ministeri tiilikaiselle kiitos siitä työstä minkä olette tehnyt metsähallituksen asioitten eli luontopalvelupuolella ja matkailun edistämisessä on saatu todella paljon määrärahoja kiitos näistä nyt sitten metsähallitus asioista olette laittaneet työn alle ja onkin saatu ratialta selvitys näistä lapin matkailuun liittyvistä ja yrittäjien yhteistyöhön liittyvistä asioista ja siinä on yksi semmoinen tehtävä esitys että pitäisi selvittää metsähallituksen rooli matkailun kehittämisessä tätä työtä ei ole vielä aloitettu eli koskahan tämä työ aloitetaan ja miten se pannaan liikkeelle tämä työ on äärettömän sen takia että lapin matkailu on kehittynyt viime vuosina aivan älyttömästi se on todella kasvuala ja esimerkiksi tänä vuonna ja alkuvuoden aikana lapin matkailu on kehittynyt kaksikymmentäseitsemän prosenttia siis todella huikeasti nyt metsähallituksen pitäisi alkaa

arvoisa rouva puhemies on aika todeta että te ministeri tiilikainen olette metsien mies olette tarmokkaasti puolustanut niin euroopassa kuin maailmallakin sitä että me saamme käyttää suomalaista kultaa elikkä puuta ja metsiä sen se kertakaikkisesti on on kestävällä pohjalla ja siitä työstä kiitos puurakentamisen ohjelmaan esitetään nyt kaksi miljoonaa euroa ja ja se on tervetullutta koska puun puun jalostusarvon pitää olla se ykkönen jota me viemme eteenpäin toivon että ministereiden kesken myöskin kansainvälistä vientiä puurakentamisen ja osaamisen puolesta

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeri tiilikaista ja koko hallitusta siitä että vaelluskalakantojen elvyttäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista ja sille saadaan nyt lisärahoitusta valtion rahoituksella on vivutettu liikkeelle merkittäviä hankkeita eri puolilla suomea yksi näistä hankkeista on länsi uudellamaalla useiden kuntien alueelle aina raaseporista karkkilaan saakka yltävä mustionjoen kalatiehanke tämän hankkeen tarkoituksena on parantaa lohikalojen elinympäristöjä ja kutupaikkoja ja ja etenkin rakennuttaa kalatiet niiden neljän mustionjoen voimalaitoksen kohdalle jotka nyt estävät kalojen nousua mustionjoella paikalliset toimijat ovat jo vuosien ajan pitkään ponnistelleet kalateiden saamiseksi haluan nyt kiittää tiilikaista siitä että hankkeelle myönnetystä valtion rahoituksesta muodostui keskeinen vivutusväline jonka avulla ja myötä hankkeeseen saatiin sitoutumaan sekä alueen kunnat ja kaupungit että voimayhtiöt ja muut yhteistyökumppanit kiitos
ministeri tiilikainen viisi

minuuttia arvoisa puhemies aloitan tuoreeltaan vaelluskala asiasta itse asiassa moni nosti sen esille edustaja viljanen kertoi hyvin sen ajatuksen mikä näillä kärkihankerahoilla on tällä vaalikaudella liki kahdeksan miljoonaa käytetään juuri tällä tavalla vivuttamalla eli valtio panee rahaa yritykset kunnat liittyvät joukkoon saadaan moninkertainen hyöty eli nimenomaan on joko tätä käytännön työtä vaelluskalojen kalateitten siirtolaitteitten tai kutupaikkojen kunnostusten osalta tai neuvotteluja on käynnissä myös siitä että pieniä voimalaitoksia voitaisiin ostaa pois voimantuotannosta ja vapauttaa sillä tavalla jokea eteenpäin vaelluskalojen käyttöön edustaja

edustaja heinonen kysyi vielä onko pohdittu näitten väestötappioalueitten asuntotilannetta kyllä on itse asiassa asetin työryhmän joka antoi myös ehdotuksia koskien nimenomaan näitä valtion tukemia vuokrataloyhtiöitä yksityisiä asunto osakeyhtiöitä ei paljon valtion toimin voida auttaa mutta nämä vuokrataloyhtiöitä koskevat ehdotukset ovat hyvin varteenotettavia ja niitä paraikaa käydään läpi mitä niistä voitaisiin toteuttaa

edustaja hassi

no oikeastaan joudun nyt kommentoimaan tätä syken tilannetta on todellakin näin että iso osa syken määrärahoista on pienentynyt tämän vaalikauden aikana omista säästöpäätöksistäni mielelläni kannan vastuun mutta nyt tuossa neljänneksen leikkauksessa itse asiassa on valtaosin kyse niistä jo edellisellä vaalikaudella edellisen hallituksen tekemistä päätöksistä missä sektoritutkimuslaitoksilta raapaistiin tuntuva määrä rahaa pois ja siirrettiin sitten akatemian uudelleen jaettavaksi valitettavasti ne vain oli jaksotettu tälle vaalikaudelle mutta pitää paikkansa että myös tämä hallitus on pari miljoonaa syken toimintarahoista säästänyt asuntorakentaminen edustaja torniainen kiitteli mal sopimusten toimivuutta ja kysyi voitaisiinko niitä saada myös pienemmille kaupunkiseuduille itse asiassa nyt on tällä kaudella jo nämä kasvusopimukset jotka tietyllä tavalla palvelevat monienkin maakuntakeskusten kasvutavoitteita mutta toki tätä valtion ja kuntien kaupunkien suhdetta ja yhteistyötä erityyppisillä seuduilla täytyy miettiä aina seutukaupunkeja myöten edustaja myller myller oli huolissaan tästä neljänkymmenen vuoden korkotukimallista jäävätkö uudistukset kosmeettisiksi tietysti jos valtio ylipäänsä

tukee vuokra asuntotuotantoa ne tukimuodot ovat kohtuullisen rajalliset kuten hyvin tiedätte nyt tuossa uudistuksessa pyritään tekemään niin että yhtiöt eivät olisi parin kolmenkymmenen vuoden päästä ongelmissa kun pitäisi ruveta korjaamaan niitä kohteita vaan saataisiin tämmöinen tasaisempi rahoitus jatkumaan edustaja mäkelä teki erittäin hyvän kysymyksen tästä kokonaiskuvasta itse asiassa huomionne on aivan oikea vaikka kuinka rakentamisen normeja purettaisiin tai kustannustekijöitä alennettaisiin niin jos markkinatilanne on sen kaltainen että on kova pula vaikka asunnoista jossain niin se hinta pyrkii karkaamaan siinä mielessä erittäin tyytyväinen että myös monilla pienemmillä kaupunkiseuduilla tai seutukaupungeissa on löytynyt uutta työllisyyttä teollisuus on investoinut mikä ikään kuin avaa ja tasapainottaa myös alueellisesti näitä asuntomarkkinoita niin että kaikki paine ei tule muutamiin kasvukeskuksiin edustaja sarkkinen kyseli näistä pienenergiatuotannon asioista itse asiassa kyllä sieltä tämmöinen byrokratia on purettu mutta mitään tukijärjestelmiä ei ole erityisesti luvassa mutta esimerkiksi aurinkopaneelien asentaminen omaa tuotantoa varten on varsin houkuttelevaa ja siinä suomalaiset ovat edenneet ilmastoasioista totean oikeastaan sen verran että mitä tulee uusiutuvan energian edustaja kosonen kyseli niin tähän saakka näillä energiatuilla ja kärkihankerahoilla on nimenomaan haluttu rahoittaa uutta biokaasua aurinkosähkön tuotantoa sähköistä liikennettä latausjärjestelmiä ja tämänkaltaisia asioita eli siellä missä viedään uusiutuvaa energiaa eteenpäin sen kaltaisiin kohteisiin tukea myös tulee aivan kaikkeen en ehtinyt vastata mutta toivottavasti kohta lisää

seuraavana tämän edustaja multalan esiin ottaman asian todellakin oli tuiki tarpeellinen tuo uusi pidä saaristo siistinä alus joka toimii kohtuullisen edullinen vielä täytyy sanoa niitä tarpeita on muistaakseni järjestöllä on neljä alusta mitkä eri puolilla toimivat saimaan alus on varmasti seuraavana hankintavuorossa katsotaan sitten milloin siihen valtion puolesta olisi määrärahoja osoittaa edustaja maijala kysyi metsähallituksen roolista matkailun kehittämisessä se on hieno juttu että meillä on lapissa se se matkailubuumi mikä on oikeastaan juuri sitä palvelee se että metsähallituksen rooli on kahtalainen toisaalta on se että kansallispuistoissa kukaan muu ei voi rakentaa niitä palveluvarustuksia kuin metsähallitus ja sen takia metsähallitus tarvitsee lisää rahaa mutta toisaalta on sitten se miten metsähallitus voisi aktiivisemmin matkailuelinkeinon kasvua vielä tukea maankäyttöratkaisuilla myös siinä on metsähallituksen omistajaohjauslinjauksissa asetettu tämä näkymä että täytyy toimia siten että tämä yhteiskunnan kokonaisetu otetaan huomioon puurakentaminen se on kaikilla vienninedistämismatkoilla kyllä yksi asia mikä muistissa pidetään näistä rakentamisen ongelmista edustaja hoskonen otti tämän korjausrakentamisen esille monta kertaahan tilanne on se että ne rakenteelliset ongelmat mitä on joskus vuosikymmeniä sitten tehty pysyvät ikään kuin kapseloituina siellä seinissä ja siellä voi olla epäpuhtauksia mutta sitten esimerkiksi liian voimakkaalla ilmanvaihdolla saadaankin sieltä rakenteista epäpuhtaudet ilmaan eli tämänkaltaisia ongelmia on ollut ja sitä osaamista ja oppaita meillä kyllä periaatteessa on ja toivottavasti niitä myös käytetään tässä terveet tilat ohjelmassa tietysti pyritään siihen että kaikki se uusi mitä rakennetaan olisi sitten terveellistä valitan ihan kaikkiin ei nyt varmaan vastauksia tullut

arvoisa puhemies on hienoa että valtiovarainministeri orpon johdolla ensimmäistä kertaa talousarvioesitykseen sisältyy tarkastelu kestävän kehityksen huomioon ottamisesta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesityksen valmistelussa tämä toimintamalli tuleekin ottaa entistä laajemmin käyttöön ympäristöministeriön hallinnonalan budjettiesitys sisältää tärkeitä panostuksia ympäristönsuojeluun ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen hallitus on energia ja ilmastostrategiassaan asettanut kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennysten saavuttamisessa tarvitsemme kuitenkin vieläkin kunnianhimoisempia toimenpiteitä jotta pääsemme sovittuihin tavoitteisiin arvoisa puhemies sisäilmaongelmat ovat varsin yleinen haaste julkisissa rakennuksissa kuten päiväkodeissa ja kouluissa sisäilmaongelma on vakava taloudellinen mutta ennen kaikkea ihmisten terveyteen liittyvä ongelma sisäilmaongelmat kehittyvät usein pitkän aikavälin kuluessa ja syyt ovat hyvin moninaisia ja osa kytkeytyy puhtaasti ilmasto olosuhteisiin onkin hienoa että ensi vuodelle on varattu erillinen määräraha ympäristöterveyden tutkimuksen vahvistamiseen hallituksella on myös käynnissä terveet tilat toimintaohjelma jonka toivotaan helpottavan tämän ongelman ratkaisua sisäilmaongelmista ei pitäisi joutua kenenkään kärsimään mutta tarvitsemme myös tutkimustietoa tästä haitasta koska tällä hetkellä useat tutkijat ovat syistä ja ratkaisuista keskenään eri mieltä uusimman tutkimustiedon perusteella voimme etsiä ratkaisuja paremmin tähän haastavaan ongelmaan arvoisa puhemies ensi vuonna suunnataan yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa matkailu neljä piste nolla hankkeeseen joka on yksi hallituksen kärkihankkeista suomella on useita kansallispuistoja viimeisimmäksi tänä vuonna perustettu hossan kansallispuisto kansallispuistojen merkitys aluetaloudelle on suuri alueen tunnettuus vetovoima ja arvostus kasvavat parhaimmillaan kansallispuisto on vetovoimatekijä joka tuo matkailijoita ympäri maailmaa ihastelemaan suomalaista luontoa pidän tärkeänä että varaamme jatkossakin riittävät määrärahat kansallispuistojen palvelu ja opasvarustukseen metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin suunnattavaa määrärahaa on seurattava tulevaisuudessakin ja varmistettava että kansallispuistoverkostolle varataan riittävät resurssit alueen ylläpitämiseksi metsähallituksen korjausvelkarahan osalta on tärkeää huolehtia myös aiemmin perustettujen kansallispuistojen reitistöjen kunnostamisesta ja rakentamisesta yhtenä esimerkkinä sipoonkorven kansallispuisto jonka kehittäminen on edennyt melko hitaasti voimakkaasti kasvaneista kävijämääristä huolimatta arvoisa puhemies suomi tavoittelee energia ja ilmastostrategiassaan asemaa ensimmäisenä teollisuusmaana joka kieltäisi kivihiilen käytön lailla lisäksi toimimme päämäärätietoisesti fossiilisen tuontiöljyn tuonnin puolittamiseksi liikenteen sähköistämisellä on myös erittäin tärkeä rooli koska sillä pystytään vähentämään liikenteen päästöjä merkittävästi ensi vuoden talousarvioon on varattu

miljoonan euron energiatukivaltuus energia ja ja ilmastostrategian toimeenpanoon tämän lisäksi uusiutuvan energian tuotantotukeen on arvioitu käytettävän kolmesataaneljätoista miljoonaa euroa uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen sähköntuotannossamme on välttämätöntä ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi pidänkin erityisen hyvänä uudistuksena uusiutuvilla energialähteillä tuotetun tuotetun sähkön tarjouskilpailuun perustuvaa preemiojärjestelmää teknologianeutraali tarjouskilpailu varmistaa järjestelmän toimivuuden on hyvä että tuki suuntautuu sellaisille hankkeille jotka eivät ilman tukea toteutuisi kiertotalous on myös yksi hallituksen

ensi vuodelle kiertotalouden kärkihankkeelle ei olla esittämässä rahoitusta ympäristöministeriön hallinnonalalle mistä olen hieman huolissani kuitenkin hallituksen ohjelman mukaisesti kärkihankkeen toteuttamista jatketaan ja käyttöön otetaan uusi kiertotalouden investointi ja kehittämistuki johon vaaditaan kaksi miljoonaa euroa arvoisa puhemies viimeisenä asiana haluan ottaa esille turvetuotannon vaikutuksista kuuluneet huolet jyväskylän jyväskylän yliopistossa vuonna kaksituhattakuusitoista toteutettu tutkimus saarijärven reitistä kertoo valitettavaa kieltä turvetuotannon vaikutuksista vesistöjen kuntoon veden tilan muutokset ovat vaikuttaneet muun muassa veden käyttöön pesuvetenä ja löylyvetenä myös uiminen on vähentynyt ja peseytymistarve uinnin jälkeen sen sijaan lisääntynyt muutokset ovat vähentäneet myös viihtymistä mökeillä julkaissut tämän vuoden lokakuussa päivitetyn turvetuotannon tarkkailuohjeen tarkkailuohje on yleisohje turvetuotannon tarkkailua suunnittelua ja toteuttamista varten ja se on tarkoitettu sekä valvonta että ympäristölupaviranomaisten käyttöön olisin lopuksi kysynyt ministeriltä mikä on tilanne tällä hetkellä turvetuotannon ympäristölupien valvonnassa ja miten varmistetaan että uudistettu tarkkailuohje on otettu käyttöön

arvoisa rouva puhemies viime on keskusteltu julkisuudessakin paljon mikromuoveista ja muovien aiheuttamista ympäristöhaitoista tilannehan on se että meillä suomen tieteellisessä tutkimuksessa ei ole vielä tarpeeksi tutkittu ja analysoitu näitä muovien vaikutuksia vaikutuksia ensinnäkin sitä mitä vaikutuksia muoveilla on erilaisiin vesiekosysteemeihin joihinka nämä mikromuovit päätyvät ja toisekseen sitten sitä mitä terveydellisiä vaikutuksia muoveilla on ihmisille tai tai sitten eläimille nythän on itse asiassa suomeenkin rantautunut kansainvälistä tutkimusta

kerrotaan että juomavedestäkin näitä mikromuovipitoisuuksia löytyy ja tämä kehitys on tietenkin hyvin huolestuttavaa kun ajatellaan että meillä kuitenkin on on onnistuttu ympäristönsuojelun avulla monia sellaisia ympäristöhaittoja torjumaan mitä teollistunut yhteiskunta on tähän mennessä tuottanut mutta sitten näyttää syntyvän kuitenkin uusia mielestäni tässä on kaksi etenemistietä ensinnäkin jätehuolto ja jätevedenpuhdistus ja uskon että näin kehittyneissä yhteiskunnissa kuin suomi näiden näiden kautta voidaan jossakin määrin tähän ongelmaan pureutua muoviahan ei sieltä vedestä pois saa kun se kerran sinne on joutunut mutta toisekseen uskon että biomuovit ja ja erilaiset varsinkin puu ja sellupohjaisista raaka aineista valmistetut muovin muovin korvaavat tuotteet voisivat sitten sellaisissa yhteiskunnissa olla ratkaisu jonkinasteinen ratkaisu siellä missä jätehuolto ja muu yhdyskuntahuolto eivät ole niin kehittyneitä olisinkin kun ministeri on vielä läsnä tiedustellut tätä tarvittaisiinko meillä lisää tutkimusta liittyen näihin mikromuovin haittoihin ja ja onko tämä ongelma ongelma nyt sitten riittävällä tasolla tunnistettu tunnistettu siellä ministeriön

arvoisa rouva puhemies

ja ilmastopoliittisella puolella koko tämän vaalikauden aikana aihe on myös suuresti agendalla kun mietitään tulevia vuosia ja kansainvälisiä ratkaisuja olen erityisen tyytyväinen siihen että ilmasto ja energiatalkoisiin ovat lähteneet myöskin useat kunnat kaupungit ja seutukunnat nämä kaupunkien ja alueiden ilmastotyöt jatkuvat mutta ennen kaikkea toivon että tämä hinku hanke hiilineutraali yhteiskunta ja kunnat jatkaa alueella työtä koska ainakin oman kuntani oulun naapurikunta ii on piste todellakin in päälle tehnyt sen puolesta että alueiden asukkaat ovat itse ideoineet sitä mitä voisivat tehdä vähentääkseen hiilijalanjälkeään ja tulokset puhuvat puolestaan kunta on satsannut vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja myöskin vähäpäästöiseen energiankäyttöön mutta kuntalaiset ovat tehneet oman osuutensa ja me tulemme vielä kuulemaan hyviä esimerkkejä iin kunnan energiaratkaisuista hallitus jatkaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä merkittävillä lisätoimilla ja ilmastoon ja energiaan lisäpaketti nousee summaltaan neljäänkymmeneenkahdeksaan

ja ilmastostrategian lähtökohtia erityisen iso tavoite on asetettu liikenteen päästöjen vähentämiselle tavoite on tiukka mutta sen eteen tehdään nyt konkreettisia töitä sähköisiä latausasemia ja ja biokaasua tarjoa vien tankkausasemien rakentamista vauhditetaan taloyhtiöiden sähköautojen latauspisteiden rakentamista vauhditetaan autokannan uudistumista

sähkö ja kaasuautojen hankintatuella mahdollistetaan ensi vuonna myöskin omilla tukirahoilla vanhojen autojen romutuspalkkiota jatketaan se romutuspalkkion summa on noin kahdeksan miljoonaa euroa ja sillä pyritään siis liikenteessä olevien vanhojen autojen poistumista sitten tuolta liikenteestä joukkoliikennejärjestelmien digitalisoinnissa ja liikenteen uusien palveluiden mahdollistamisessa on tehty töitä niin lainsäädännön kuin rahoituksenkin puolesta puolesta on selvää että meidän pitäisi tulevaisuudessa myöskin tankata bioa sinne tankkeihin entistä enemmän siksi polttoaineiden sekoitevelvoite on myöskin kunnianhimoinen ja sen suhteen suomi tekee lujasti töitä että olemme kärkimaa myöskin tässä sekoitevelvoitteen toteuttamisessa sitten tietysti liikenteen uudet polttoaineet ja niiden käyttö myöskin raskaan kaluston puolella ovat yksi asia jota pitää vauhdittaa ensi vuonna sinne ei juurikaan tukieuroja ole vielä tullut mutta on selvää että esimerkiksi joukkoliikenne voisi hyvinkin kulkea kulkea biokaasulla tai sähköllä tulevaisuudessa

henkilöautolla mutta se on tehtävä vähäpäästöisemmäksi tulevaisuudessa arvoisa puhemies otan esille vielä vaelluskalakärkihankkeelle myönnettävien eurojen eurojen määrän ja ja sen kiitollisuuden siitä että hankekohteita kalateitä kalojen ylisiirtolaitteita ohitusuomia ja elinympäristöhankkeita on laajalti koko suomen käytössä omalla alueellani iijoella ja kemi ounasjoella ja oulujoella on on pystytty tekemään vaelluskalakantojen elvytyshankkeita yhteistyössä vesivoimayhtiön kuntien maakuntaliiton ja kalastus organisaatioiden kanssa ja näistä toivottavasti niitä tuloksia tulemme lähivuosina näkemään

arvoisa puhemies

se on iso asia ja vielä isompi asia on tietysti se mihin suuntaan ja millä aikataululla tavoittelemme puhdasta energiantuotantoa energiajärjestelmän uudistamista ja fossiilitalouden alasajoa sitten näihin pienempiin palasiin ensimmäisenä vähän energiatuesta biokaasuinvestoinnit eivät ole aivan toivotulla tavalla vielä suomessa kasvaneet meillä on hyödyntämätöntä biokaasuenergiapotentiaalia arvioitten mukaan noin yhdeksän terawattitunnin verran maatalouden teollisuuden ja yhdyskuntien eloperäisissä sivutuotteissa ja jätteissä on energiaa joka kannattaisi tehokkaammin ottaa kiertotalouden piiriin samalla olisi mahdollista tukea kannattavuuden kanssa kamppailevia maatiloja uudistamaan ja laajentamaan elinkeinorakennettaan ja luomaan tällä tavalla myös työtä hallitusohjelmassa ja budjettikirjassa on esitetty toimia biotalouden kehittämiseksi toistaiseksi kuitenkin sanoisinko hieman yksipuolisesti ne ovat pääasiassa metsien hyödyntämiseen tähtääviä kirjauksia biokaasu on turhan vähällä huomiolla tässäkin mielessä vihreät ovat esittäneet että energiatukimomentille lisättäisiin kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa biokaasuinvestointeihin ja että tämä tukimuoto olisi käytössä seuraavien kolmen vuoden ajan näin päästäisiin vauhtiin ja tuotettaisiin

se edellyttää biokaasun liikennekäyttöä sekä myös sähköisen liikenteen infran edistämistä latausverkkoa on kehitettävä voimakkaasti myös kunnille tulee tarjota tukea ja neuvontaa sähköautoinfrastruktuurin kehittämisestä mallia voi hakea vaikkapa pohjois pohjanmaan iistä olemmekin ehdottaneet miljoonaa euroa eli puolet enemmän kuin hallitus sähköautojen latausverkon parantamiseen markkinaehtoisen latausverkon ohella on aivan välttämätöntä että että tätä vauhditetaan myös julkisin varoin arvoisa puhemies aurinkovoimalla on runsaasti kasvunvaraa ja alalla on valtavat vientimarkkinat on arvioitu että lähes viidennes myös suomen omasta sähkön kulutuksesta voitaisiin tuottaa kattojen aurinkopaneeleilla näin arvioi työ ja elinkeinoministeriö

meidän pitää saada myös muu kattopinta ala kattavammin käyttöön ja esimerkiksi asunto asunto osakeyhtiöitä pitäisi tukea ja kannustaa aurinkovoiman hankkimiseksi ja sanoisin että vahvemmin kuin hallitus on tähän mennessä tehnyt olemme esittäneet että omakotiasujien kotitalousvähennystä vastaavan suuruinen investointituki tulisi myöntää asunto asunto osakeyhtiöiden aurinkovoimainvestointeihin ja että siis energiatukimomentille näin lisättäisiin viisitoista miljoonaa euroa ja tämäkin seuraavan kolmen vuoden ajan tähän tarkoitukseen arvoisa puhemies merkittävä asia budjetin energialinjauksissa koskee päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotukea me olemme esittäneet ja perustelleet esityksemme että tekisimme kahdenkymmenenseitsemän miljoonan euron säästön tästä tehottomaksi arvioidusta päästökauppakompensaatiosta ja lisäksi kahdensadankolmenkymmenen miljoonan euron säästön lakkauttamalla kokonaan teollisuuden energiaveron palautukset

päästökauppabisneksien tukimiljoonapottiin siinä hyvitetään haittaa jonka olemassaoloa ei ole todistettu valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raportissa todetaan että empiirisissä tutkimuksissa hiilivuotoa siis teollisen tuotannon siirtymistä korkeammat päästöt salliviin maihin ei suomessa ole havaittu päästökauppakompensaatio kohdistuu aloille jotka saavat jo ennestään runsaasti tukea alennetun sähköverokannan ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusten kautta vatt on katsonut että nyt esitetty teollisuuden tukien lisääminen ei edes edistä kansantalouden kasvua eikä yritystoiminnan tehokkuutta päästökauppadirektiivin ja euroopan neuvoston linjauksen mukaan vähintään puolet tuon päästöhuutokaupan tuloista tulisi osoittaa ilmastotekoihin aiemmin näin tehtiinkin ja rahoitettiin muun muassa kehitysmaiden ilmastotoimia nyt hallitus valitettavasti ohjaa rahat lisätueksi raskaalle teollisuudelle sen sijaan että ne käytettäisiin pariisin sopimusta edistäviin toimiin kuten puhtaan energian tutkimukseen tai kehitysmenoihin ja sitä kautta tätä on vaikea ymmärtää arvoisa puhemies vihreiden hallitukselle energian osalta budjetissa huomioitavaksi on edelleen päästöt alas hiilinielut ylös ja uutta puhdasta energiaa liikkeelle

arvoisa rouva puhemies aina ajoittain tulee sellaisia tilanteita että voi vilpittömästi ja hyvällä mielellä kehua että hallituksen ja opposition yhteistyö voi toimia silloin kun sitä ohjaa yhteinen pyrkimys ja keskinäinen kunnioitus haluan tässä kohtaa nyt erityisesti nostaa kohdasta viisikymmentäviisi avustukset korjaustoimintaan osiosta esille keskustelun jota aika tasan tarkkaan vuosi sitten käynnistimme ministeri tiilikaisen kanssa ja jaoston puheenjohtaja heinosen kanssa ja kohteena oli silloin se kuinka voisimme tätä korjausrahaa joka on muun muassa vanhojen hissien tai ylipäätänsä hissittömien talojen hissiavustuksiin kohdentaa myös sellaisiin taloihin joissa on vanha hissi mutta se esteetön kävimme tästä keskustelua hyvässä hengessä ja pohdimme miten tämä asia voisi nähdä päivänvalon ja nyt se on täällä valiokunnan mietinnössä todettu näin määräraha on edelleen niukka mutta valiokunta pitää siitä huolimatta tarpeellisena että avustuksia maksetaan tapauskohtaisesti myös olemassa olevien hissien esteettömyyden parantamiseen tämä pieni lause ja sitä seuraava lause valiokunta lisää momentille miljoona euroa uusien hissien rakentamiseen ja jo olemassa olevien hissien korjaamiseen todella tervetulleet meillä on paljon kuusikymmentä luvulla rakennettuja taloja joissa hissit ovat erittäin kapeita mutta hissikuilut ovat suuria ja näihin hissikuiluihin on helppo vaihtaa uusi hissi johon sitten pääsee rollaattorilla ja pyörätuolilla ja tällä tavalla merkittävästi edesautetaan sitä että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona pitempään mikä on myös tämä suuntaus terveydenhuollossa että palvellaan vanhuksia kotona niin pitkään kuin mahdollista tämä pieni korjaus täällä tuo nyt paljon iloa moneen taloyhtiöön lämmin kiitos siitä ja kiitos myös edustaja heinoselle joka nyt ei ole täällä joka heti oivalsi tämän asian ja sanoi täällä keskustelussa että tämä asia täytyy ehdottomasti hoitaa tämä kielii vain siitä että yhteistyö on mahdollista sitten täällä mietinnön osan alussa oli kohta avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon ja täällä kuvataan hyvin tätä ministeriön ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja jotenkin toivoisin että kaikissa muissa ministeriöissä nähtäisiin tämä kansalaisjärjestöjen mahdollisuus toimia merkittävänä jatkeena niille hyville töille joita ministeriönkin tavoitteissa on täällä todetaan valiokunta pitää momentilta myönnettäviä avustuksia tarpeellisina varsin pienellä avustuksella on voitu tehokkaasti tukea kansalaisyhteiskunnan toimijoita ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja niin edelleen ja niin edelleen esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon alalla kansalaisjärjestöt pystyvät tuottamaan varsin pienellä tuella varsin mittavia tuloksia ja täydentämään sitä työtä

esimerkiksi nyt kun tässä mainitaan saaristot ja ja monet tämmöiset alueet joissa ihmiset ovat toimeliaita ja haluavat pitää alueensa kunnossa niin hyvin pienellä avustuksella se on mahdollista sitten vielä viimeisenä tämä itämeren vesiensuojelun edistäminen johon tulee nyt rahaa myös pidän sitä erittäin tärkeänä itämeri on meille yhteinen asia ja kaikkien pitäisi kantaa siitä huolta arvoisa puhemies totean että tämä oli yksi parhaita osioita lukea tässä talousarvioesityksessä

arvoisa puhemies on erittäin hyvä asia että hallitus on nyt lanseerannut terveiden tilojen vuosikymmen hankkeen erilaiset sisäilmaongelmat ovat aivan käsittämättömän suuri terveydellinen ja taloudellinen ongelma maassamme kannustan hankeryhmän puheenjohtajaa ministeri tiilikaista terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ohjelman valmistelussa ja etenkin sen toimeenpanossa vaikka itse ohjelman toimeenpanossa kestää vielä aikaa sille asetetut askelmerkit kuulostavat varsin lupaavilta jatkossa ongelmien ilmetessä keskeistä on nopeus nopeus siinä että rakennusten viat ja vahingot korjataan heti nopeus siinä että mahdollisesti altistuneille taataan pääsy hoitoon heti ja mikä meitä täällä etenkin koskee nopeus siinä että tarvittavat lakimuutokset tehdään viipymättä ohjelman tavoitteet ovat kohdallaan vuoteen mennessä oppilaitokset ja päiväkodit ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää rakennusten ylläpito on ennakoivaa ongelmat tunnistetaan ja niihin tartutaan heti ja sisäilmasta kärsivät saavat nopeasti apua kun hoitopolut ja sosiaaliturva ovat kunnossa näitä sisäilmaongelmia on on varmaan meidän jokaisen kunnassa tiedämme niiden monimuotoisuuden ja myös niihin sisältyvän tunnelatauksen ja avoimen tiedottamisen merkityksen omalla kohdallani viimeisin valitettava esimerkki näistä ongelmista on eiliseltä vihdistä jokikunnan koululta ja toivon vain paikallisille virkamiehille luottamushenkilöille ja kollegoille onnea ja menestystä ja avoimuutta asioiden hoitamisessa puhemies nämä askelmerkit ovat hyvät tiellä kohti turvallista terveellistä sisäilmaa toivotan ministerille tarmoa tämän tien käynnissä

arvoisa puhemies asumisen ja rakentamisen laatuun pitää jatkossa kiinnittää edelleen entistä enemmän huomiota budjetissa puurakentamiseen esitetään nyt kaksi miljoonaa euroa puurakentamisen ohella kiinnitetään huomiota asumisen uusiin muotoihin teollisen puurakentamisen ratkaisut edistävät korkealaatuista rakentamista ja rakennustekniikkaa puurakentaminen takaa hyvän sisäilman ja puhtaat rakennukset kun se toteutetaan kunnolla meillä on tästä hyviä esimerkkejä mutta myös huonoja ylipäänsä rakentamisen pitää varmistaa rakennusaineesta huolimatta jotta emme tulevaisuudessa ole yhtä pahojen sisäilmaongelmien edessä kuin tällä hetkellä arvoisa puhemies kotipaikkakunnallani ylivieskassa painimme julkisten rakennusten sisäilmaongelmien parissa usea koulu on käyttökiellossa vain muutama vuosi remontoinnin jälkeen kuntatalous on näiden vuoksi vaikeassa tilanteessa siksi onkin erittäin hyvä että hallitus on käynnistänyt terveiden tilojen vuosikymmen toimenpideohjelman suunnittelun lähivuosina puhtaat työ ja opiskelutilat ovat todella tärkeitä niitä tarvitsevat sekä ihmiset että kuntatalous

arvoisa puhemies suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä tämä vuosi tulee todella nopeasti siihen on vain pari vuotta aikaa täällä on todettu nyt useassakin puheenvuorossa ja se on tietysti luettavissa myös tuosta budjettikirjasta

viime hallitus päätti ja mistä tämä hallitus aloitti ja tästäkin syystä sosiaalidemokraatit esittävät että luonnonsuojelualueiden hankintaan lisätään tuo kymmenen miljoonaa vielä vielä lisää tämä on erittäin tärkeätä jo siitäkin syystä minkälaisia paineita kohdistuu meidän metsiimme ja niihin toiveisiin joita meillä esimerkiksi biotalouden kehittämiseksi suomessa on myöskin vaelluskalojen suojelun osalta voi sanoa kiitoksia hallitukselle tämä tärkeä asia on vihdoin ymmärretty mutta ehkä siitä syystä että tämä on todella niin tärkeä asia on sitten tapahtunut niin että rahat ovat aika lailla loppu eikä läheskään kaikkia hankkeita ole saatu aloitettua saatikka vietyä loppuun sen takia pitää miettiä myöskin sitä että pelkästään rahalla tätä asiaa ei hoideta vaan tarvitaan myös lainsäädäntöä millä tavalla esimerkiksi vesivoimayhtiöt velvoitetaan mukaan tähän

vaelluskalakysymykseen ja vesilain uudistuksessa kun se tulee eteen on ihan uudella tavalla otettava vesivoimayhtiöt mukaan myös metsähallituksen luontopalvelut ovat olleet meillä monella tavalla täällä esillä onkin tärkeää että meidän luonnonpuistot ovat entistä paremmin kansalaisten saavutettavissa niin että ihmiset voivat siellä virkistyä mutta ne ovat myöskin turisteille sellaisessa kunnossa että että siellä voi useammankin päivän viipyä me tiedämme jo tällä hetkellä että yksi suomen kaikkein kiinnostavimmista asioista on luonto ja pääosa tänne tulevista tulee nimenomaan luonnon

laskettu luonnonsuojelualueiden osalta yli neljäksikymmeneksi miljoonaksi ja sitten rakennusperinteen osalta yli seitsemäksikymmeneksi miljoonaksi on todellakin tehtävä suunnitelma jolla se kurotaan umpeen ympäristöjärjestöt ovat saaneet lisää tehtäviä erityisesti kun hallituksen toimin on heikennetty kansalaisten valitusoikeutta ja sysätty sysätty sitä järjestöille tämän tulisi näkyä myöskin sitten järjestöjen resursseissa sosiaalidemokraatit esittävät kahtasataatuhatta lisää asuntopolitiikasta on sanottava se että asuntoja on todellakin rakennettu myöskin näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja mutta on kyllä samalla alleviivattava sitä tarvetta joka tällä hetkellä on tämän pitkän korkotuen korjaamiseen ja siihen että että asuminen ja liikenne mal sopimusten kautta sidotaan entistä tiukemmin siihen että tätä asuntorakentamista tapahtuu siellä hyvien liikenneyhteyksien päässä en malta olla sanomatta vielä

että hallituksella on vireillä tämä pitkän korkotuen korjaaminen se on todellakin tehtävä sellaiseksi että nämä tarjontatuet asumisessa saadaan hilattua sellaiselle tasolle että sillä on aito merkitys asumisen hinnalle tällä hetkellähän käytännössä sitä tukea ei juurikaan ole jos sitä on niin se tulee kuntien kautta edullisemmilla

ministeri tiilikaisen puheenvuoro enintään viisi minuuttia

kiitos arvoisa puhemies ja kiitoksia edustajille hyvistä kommenteista huomioista ja poiminnoista ajattelin tähän loppuun ottaa esille vain pari asiaa edustaja honkonen otti esille tämän mikromuovikysymyksen ja merien muoviroskaantumisen se on todellakin kasvava ongelma mihin on havahduttu niin meillä suomessa ja itämeren ympärillä kuin tietysti maailmanlaajuisesti erityisesti siinä tarvitaan monia toimia tarvitaan sitä että jätehuolto toimii että muoviroskaa enempää kuin muutakaan roskaa ei päädy ympäristöön ja sitä myötä meriin mutta myös sitä että vähennämme muovin käyttöä siellä missä se ei ole tarpeen alkaen nyt vaikka kosmetiikasta meillä on myös mahdollisuus vähentää keinokuitujen käyttöä vaatetuksessa ja näin päin pois eli tämä on todella monisyinen ongelma missä muoveista täytyy yrittää päästä eroon tällä hetkellähän muovien tuotanto ja kulutus maailmassa kasvavat aika räjähdysmäistä vauhtia se jos mikä on osa sitä fossiilitaloutta mistä täällä irti kaivattiin sitten keskitynkin tähän päästöasiaan mihin moni moni tavalla tai toisella viittasi oli surullista luettavaa tilasto vuodelta kaksituhattakuusitoista jonka mukaan suomen hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet sitten kun lähdetään katsomaan mistä se kasvu tulee niin siinä on kaksi tärkeätä komponenttia toinen on se että meillä kivihiilen käyttö lämmöntuotannossa on lisääntynyt hallitus on kertonut että tuo lysti loppuu eli kivihiilen käyttö lopetetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja sitä koskevaa

suomi on esimerkiksi kanadan ja ukn ohella ollut luomassa tällaista kansainvälistä koalitiota irti hiilestä missä siirrytään hiilettömään energiantuotantoon näyttää siltä että todella tarpeen koska muuten hiilen käyttö on vain kasvamaan päin toinen asia mistä tuo päästöjen kasvu vuonna kaksituhattakuusitoista johtui oli se että liikennepolttonesteissä uusiutuvan komponentin osuus pieneni meillähän on asteittain ylöspäin menevä uusiutuvan komponentin sekoitevelvoite mutta tuottajat ovat kyllä käyttäneet sitä uusiutuvaa komponenttia välillä enemmänkin riippuen markkinatilanteesta eli on siis menty jo yli tuon lain asettaman tavoitteen sitten taas kaksituhattakuusitoista tultiin alaspäin jolloin liikenteen päästöt tämän sekoiteasteen pienenemisen takia kasvoivat tämä korostaa sitä minkä edustaja vehkaperä otti esille että kun liikenteen päästöjä on ajettava ripeää tahtia alas niin siellä tarvitaan kaikki keinot haluamme potkia liikkeelle sähköistä liikennettä kehittämällä niin latausverkkoja kuin sähköautojen hankintaa haluamme edistää kaasun kaasun käyttöä liikenteessä ja itse asiassa näitä biokaasuhankkeita on nyt tuettu viime vuosien aikana aika rajusti moni niistä on tosin vasta rakenteilla ja ensi vuonna varmasti tuetaan lisää mutta ne nopeat päästövähennykset tapahtuvat niin että se olemassa autokanta saa tankkeihinsa pienemmillä päästöillä varustettua polttoainetta eli uusiutuvaa komponenttia sekoittamalla viime yönä saavutimme ympäristöneuvostossa sovun uusiutuvan energian direktiivistä tuo sopu liikenteen uusiutuvien polttonesteitten kohdalla on hyvä se takaa sen raaka ainepohjan jatkuvuuden jota tälläkin hetkellä pystytään käyttämään uusiutuvien polttonesteitten tuotannossa ja se varmistaa sen että eu tasolla tulee myös sitova tavoite näille edistyneille liikennepolttonesteille joita suomessa nimenomaan käytetään ja tuotetaan tämä antaa nyt sitä kaivattua investointivarmuutta ja suomessakin etenemme nyt ripeästi tuon sekoitevelvoitelainsäädännön saamiseksi ensi vuonna työryhmävaihe käynnissä kohta alkaa lakivalmistelu ja nyt nämä eu tason päätökset antavat sille hyvää pohjaa hiilestä eroon päästötöntä liikennettä sitä tämä hallitus tekee ja biokaasua edistämme olemme sitoutuneet pariisin ilmastosopimuksen tavoitteitten toimeenpanoon ja hiilineutraaliuteen vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi
arvoisa puhemies tästä asumisesta ja sen kalleudesta hieman jatkaakseni ongelma sen asunnon ostamisen tai rakentamisen kalleuden ohella on myöskin sen asunnon vaihtamisen kalleus eli tarvittaisiin toimenpiteitä siihen että muuttaminen sen työn perässä olisi taloudellisesti mahdollisempaa ja kannattavampaa tähän on perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa esityksenä muun muassa muuttoavustus mutta siinä tapauksessa kun ei pystytä muuttamaan tai ei haluta muuttaa pysyvästi ja ei muutenkaan asuta juuri siinä työpaikan vieressä mahdollista tulevat keskusteluun myös liikkumisen hinta ja ympäristöpolitiikan vaikutus siinä mistä ministeri tuossa äskeisessä puheenvuorossa hieman puhuikin eli kun puhutaan hiilineutraaliudesta niin sen pitäisi tarkoittaa kustannusneutraaliutta myös kuluttajan ja työssäkävijän kannalta eli eihän siinä mitään pahaa ole jos ympäristöystävällinen pystyy olemaan ilman että se maksaa lisää mutta kyllä se liikenne tälläkin hetkellä on niin voimakkaasti kuristettu että ei sitä ole enää paljon varaa kiristää tämä on tietysti enemmistöltään liikenneministeriön asia niillä päätöksillä liikenteen hintaan vaikutetaan mutta tässäkin on kysymys kokonaisuudesta ja minun viestini on se että ympäristövaatimuksilla ei pidä enää missään tapauksessa aiheuttaa lisää kustannuksia liikkumiselle joka ennestäänkin suomessa pitkien etäisyyksien maassa on kohtuuttoman kallista

arvoisa puhemies

oikein tervetullutta pääministerin aloitteesta käynnistettyä terveiden tilojen vuosikymmen ohjelmaa haluaisin nostaa ympäristövaliokunnan budjettilausunnosta sen asian että ympäristövaliokunta yksimielisesti oli sitä mieltä että tarvittaisiin ympäristöterveyden klinikka joka olisi tällainen asiantuntijakeskus

sisäilmasta sairastuneiden potilaiden diagnoosissa hoidossa ja hoitomenetelmien kehittämisessä ja aluksi perustettava ensimmäinen klinikka voisi sitten netin kautta konsultoida muutakin maata ympäristövaliokunta yksimielisesti esitti tähän turun yliopistolle puolta miljoonaa euroa jota valitettavasti valtiovarainvaliokunta nyt rahana ei ehdottanut sen sijaan tekstillä kyllä totesi tämän asian tärkeyden tuoda esille sen että ruotsissa kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa on ympäristölääketieteen professuurit ja tällaisia ympäristölääketieteen poliklinikoita jotka ovat erikoistuneet myös sisäilmasta sairastuneiden hoitamiseen on ainakin neljä myös tanskassa on tällaisia klinikoita toivon että tavalla tai toisella tässä asiassa suomessa päästään eteenpäin on mielestäni tosi ikävää kun sisäilmasta sairastuneilta tulee sellaista viestiä että heidän tilanteensa on viime aikoina vain huonontunut että esimerkiksi noin vuosi sitten hyväksyttyjen uusien käypä hoito suositusten jälkeen on entistä vaikeampaa saada

työperäisestä sairauseläkkeestä puhumattakaan edes sairauslomaa tai sitten siirtoa toiseen työpisteeseen jossa ei altistuisi terveyshaitalle mutta nyt arvoisa puhemies joitakin muita ympäristöministeriön hallinnonalan asioita totesin jo että vaikka metso rahoja ollaan nyt lisäämässä nykyisestä tasosta edelleen ensi vuonna tullaan olemaan kymmenen miljoonaa alle sen tason missä oltiin kun hallitus aloitti luonnonsuojelurahoissa kaiken kaikkiaan tullaan olemaan kaksikymmentäkuusi miljoonaa alle alle sen tason joka oli silloin kun hallitus aloitti yksi sellainen

josta tässä keskustelussa ei olla vielä puhuttu ovat suot edellinen hallitushan sen jälkeen kun vihreät lähtivät hallituksesta kavensi dramaattisesti soidensuojeluohjelmaa poisti siitä yksityisessä omistuksessa olevat suot ja nyt hiljattain ensimmäiseen valtakunnallisesti arvokkaaksi urjalan ja humppilan rajalla olevaan kaitasuohon on saatu turpeennostolupa se on esimerkki siitä miten edellisen hallituksen loppukaudella tehty

luonnonsuojelulle vahingollinen toimi jota tämä hallitus on jatkanut on on aiheuttamassa peruuttamatonta tuhoa ympäristövaliokunta budjettilausunnossaan on todennut sen että kun metsähallitukselle on siirretty luontokohteiden lisäksi myös valtion historiallista kulttuuriomaisuutta mutta perusrahoituksen tasoa ei vastaavasti ole nostettu niin tarvittaisiin tällainen metsähallituksen luontopalvelujen erityinen korjausvelkaohjelma jossa otettaisiin myöskin nämä kulttuurikohteet huomioon

miljoonaa euroa joka on sinänsä tarpeellinen mutta vertaisin tätä nyt joihinkin ympäristölle haitallisiin tukiin turpeen verotuki budjettikirjan mukaan on miljoonaa vuodessa teollisuuden energiaveron palautus on kaksisataakolmekymmentä miljoonaa vuodessa ja niin sanottu päästökauppakompensaatio jonka valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut hyödyttömäksi siis sellaiseksi ettei se toteuta sitä asiaa mitä sillä ajetaan takaa kaksikymmentäseitsemän miljoonaa tässä on epäsuhta siinä miten me toisaalta valtion budjetinkin kautta suosimme energiankulutusta ja myös fossiilisten polttoaineiden polttoa ja miten me toisaalta sitten satsaamme ilmastotavoitteiden toteuttamiseen edustaja multala otti esille sen uusiutuvan energian tarjouskilpailuihin perustuvan järjestelmän joka minustakin on hyvä ja olen pahoillani siitä että sen säätämistä nyt eduskunnassa on päätetty jarruttaa toivon että se saadaan siinä mitä kollegat ovat todenneet myös pientuotannon tukemisesta olen näiden kollegojen kanssa samaa mieltä mutta toteaisin myöskin sen että sähköverkon älypalvelut ovat tavallaan asian toinen puoli jota tarvitsemme rakentaessamme ilmastoystävällistä järjestelmää arvoisa puhemies ihan viimeisenä asiana otan esille vaelluskalat on hyvä asia että nyt on kymmenen sellaista hanketta vaelluskalojen palauttamiseksi jotka yhteisrahoitetaan mutta kuten edustaja myller totesi voimayhtiöiden vastuuta ei saa nyt tässä unohtaa voimayhtiöt ovat koko sodanjälkeisen ajan saaneet tienata mittaamattomat rahasummat sillä että ne ovat tukkineet joet estäneet vaelluskalojen nousun tähän tarvitaan paitsi nyt yhteistyötä viranomaisten ja eri tahojen välillä myös selkeitä lakimuutoksia joilla saataisiin voimayhtiöt kantamaan vastuunsa vaelluskalojen luontaisesta lisääntymisestä

arvoisa rouva puhemies

siellä todetaan että se on ihan normaali talousarvio ilman mitään suurempia yllätyksiä se että esimerkiksi metso rahoitukseen nuo rahat ovat niukkoja on pakko myöntää mutta sekinhän meidän on pakko myöntää arvoisat kansanedustajakollegat että suomi on euroopan unionin maista eniten suojelualueita omaava valtio ja että emmehän me voi loputtomiin suojella tällä tiellähän me menemme sitä kohti että tämä maa on kohta kokonaan suojelualuetta ja kukas nämä sitten nämä meidän laskut ja eläkkeet maksaa ei kukaan loputtomasti ei voida suojella ja pitää muistaa arvoisat kollegat että suomalaisien metsien hoitoon ja käyttöön sisältyy sisäinen suojelujärjestelmä koska meillä on yli kolmesataatuhatta metsätilaa joista iso osa on tällä hetkellä tiloja jotka käytännössä ovat uinuvassa tilassa tiedän että

kymmeniä kymmeniä tiloja joita ei ole kolmeenkymmeneen vuoteen liikutettu elikkä siellä tätä monimuotoisuutta kyllä luonto itsestään hoitaa ja toisaalta sitten kun metsiä hakataan niin viimeisten tutkimusten mukaan mitä metsäntutkimuslaitos ja valtakunnan metsien inventointi osoittavat lahopuun määrä suomen metsissä on lisääntynyt ja sehän johtuu pelkästään koneellisesta korjuusta koska syntyy paljon maahan jäävää puustoa joka polkeutuu sinne alas ja lahoaa sinne pikkuhiljaa se on aivan sama lahoaako se puu suojelujärjestön kaatamana sinne metsään vai metsäkoneen telan alla molemmilla on sama kohtalo

tästä suojelualuekiihkosta vielä sen verran että kun me metsätaloutta harjoittavana maana kuitenkin olemme kouluttaneet sekä henkilöstön ketkä siellä metsässä toimivat ja kaikki koneurakoitsijat niin meillä tämän suhteen ei ole mitään pelättävää sellaista turhaa kiihkoilua että meidän pitäisi saada koko suomen alueet suojeltaviksi minä en jaksa millään ymmärtää ympäristöministeriön pääluokassa toinen asia joka on hyvin mielenkiintoinen on asuminen mitä tulee niihin sen enempää puutu totean vain että se järjestelmä on sellainen että siihen on meidän saatava muutos aikaan ja sillä keinoin että tämä järjestelmä ei itsessään ruoki sitä että ulkomaiset sijoittajat korjaavat täältä rahat asumiskustannukset nousevat ja ihmiset kärsivät onko se oikeudenmukaista että ihminen joka tulee tänne töihin ja ostaa asunnon on lopun ikäänsä pankin orja ja sitten kun on vanha ja raihnainen ihminen niin hän ei ole mitään muuta nähnyt elämässään kuin sen työpaikan ja asunnon välin ja sen jälkeen on kipeä ihminen joka nauttii hirvittävän pientä eläkettä eikä ole käynyt kovin paljon missään pankkiherraa on joutunut tervehtimään muustakin kuin pelkästä kohteliaisuudesta aivan kuten edustaja torniainen viisaasti jälleen tapojensa mukaan totesi joka tapauksessa yksi seikka joka minua harmittaa tavattomasti tässä ympäristönsuojelussa on se että me olemme suomessa sellainen valtio itsenäinen pohjoinen valtio jolla on valtavat voimavarat tehdä omaa elintasoa paremmaksi joka päivä mutta joka päivä me keräämme sille esteitä keinotekoisia esteitä viimeinenhän oli tämä lulucf yritys jolla ympäristöjärjestöt yrittivät lobata meiltä jonkunasteisen aika rajun rajun metsienhakkuurajoitteen ja metsien käytön rajoitteen toinen oli tietysti tämä uusiutuvan energian kestävyyskriteeri red toisen sekin on nyt ilmeisesti menossa erittäin hyvään suuntaan niin kuin onkin elikkä tätä kautta me emme ole lisäämässä mitään muuta kuin suomalaista hyvinvointia pitämässä yllä suomen metsien hyvää kasvukuntoa ja se on parasta luonnonsuojelua se koska kivihiiltä emme silloin käytä toivottavasti se tässäkin kaupungissa pikkuhiljaa ymmärretään ja ja kivihiilen käyttö lopetettaisiin se että luvataan joku lopettaa taitaa kuulua siihen samaan kategoriaan kuin se että ruotsi lopetti ydinvoimalat ja saksakin lopetti ydinvoimalat omalla päätöksellään veikkaan että kumpikaan ei toteudu en jaksa uskoa että jonain päivänä saksalainen metalliteollisuus alkaisi pyörittää ja masuuneja tuulimyllysähköllä koska onnistu niin valtava terästeollisuus autoteollisuus kemianteollisuus kaikki teollisuus mitä saksassa tehdään tuotantotalous yleensä vaatii valtavasti sähköä ja se on ympäristökysymys aina siellä mutta suomessa meillä on sikäli erittäin hyvä tilanne että meillä on mahdollisuuksia hoitaa tämä homma kuntoon tällä hetkellä emme ole sähkön suhteen lähellekään omavarainen valtio mutta meidän on pidettävä huoli siitä että käytämme omat mahdollisuutemme tehokkaasti hyväksi ja sitten otamme tuolta nord poolista sen minkä sieltä järkevästi saamme järkevällä hinnalla mutta tavoitteena pitää aina olla joka hetki että olemme sähkössäkin omavarainen maa ja metsätalousvaliokunnan pääluokan

emme ole omavaraisia esimerkiksi leipäviljan suhteen sama koskee energiantuotantoa meidän pitäisi pyrkiä omavaraisuuteen

arvoisa puhemies on tietysti hyvä että kannat tulevat selviksi ja sitä vartenhan me poliitikot työssämme olemme mutta on tietysti hyvä myös pysyä realismissa ja tosiasioissa ja haluan vaan muistuttaa siitä kun edellinen puhuja nosti esille epäilyksenään että olisi olemassa tahoja jotka haluavat koko suomen pinta alaa suojella että tällaista en ole itse koskaan kuullut suomen pinta ala vajaat kolmesataaneljäkymmentätuhatta neliökilometriä on kyllä sellainen pinta ala että jos siitä kaikki lakisääteiset luonnonsuojelualueet retkeilyalueet erämaa alueet kansallispuistot ja niin edelleen mukaan luettuna on suojeltu

neliökilometriä niin ei onneksi olla sinne päinkään menossa varsinaisesti pyytäisin myös saada huomiota vielä tuohon etelä suomen metsien suojeluohjelmaan eli metso rahoihin joista osa on palautettu ja hyvä niin mutta on myös realismia todeta että tällä rahoitustasolla tuon ohjelman tavoitteisiin jotka kaksituhattaneljätoista on hyväksytty ei päästä tavoite on yhdeksänkymmentäkuusituhatta hehtaaria

arvoisa herra puhemies metso ohjelma on äärimmäisen tärkeä ohjelma suomen metsien monimuotoisuuden kannalta vapaaehtoinen metso ohjelmahan perustettiin ministeri tiilikaisen ja ministeri anttilan toimesta muutamia vuosia sitten ja on toiminut äärimmäisen hyvin tässä monimuotoisuudessa on tietenkin myös huomattava kaikki muut toimet joita myös hallitus on tämän asian eteen tehnyt muun muassa pyöreän pöydän metsäkeskusteluprosessi jossa eri toimijat on otettu otettu mukaan miettimään kuinka monimuotoisuutta voidaan lisätä on nimittäin olemassa juuri nämä suojelualueet vapaaehtoista suojelua mutta sitten myös toisaalta on talousmetsien käsittely sillä tavalla että monimuotoisuutta voidaan kunnioittaa ja turvata turvata siellä sellaisia tärkeitä elinympäristöjä näiden kaikkien toimien täytyy olla käytössä ilman muuta

tunnustaa rehellisesti itselleen mikä se tositilanne on koska nämä natura alueet on suojeltu niin rankasti että jokainen jokainen toimenpide joka sillä alueella toteutetaan joutuu arviointiin ja se johtaa sitten siihen että se toteutuuko se esitetty hanke ollenkaan on korkeimmassa kädessä ja se korkein käsihän on tuolla ympäristöministeriössä siellä kyllä osataan pumakat kirjoittaa siihen järjestykseen jotta ei varmasti mikään onnistu jos ei joku puhettani usko niin nimimerkki on kokemusta on kymmeniä vuosia olen taistellut niitä vastaan ja voin kunnialla sanoa että yrittänyttähän ei laiteta mutta tulos oli

edustaja halmeenpää
arvoisa puhemies kaikella kunnioituksella totean että ei ollut tarkoituksena johtaa harhaan mutta siinä voi harhautua kun puhutaan ristiin neliökilometreistä ja hehtaareista eli näissä neliökilometreissä mitä itse tuossa totesin ovat kyllä mukana natura alueetkin

metso ohjelmasta täytyy todeta edustaja hassin täällä esiin nostama asia soidensuojelun tilanne jota hallitus ja ministeri tiilikainenkin on perustellut sillä että tätä soidensuojelun täydennysohjelmaa josta ympäristöministeriölle työryhmä jätti noin kaksi vuotta sitten oman lausuntonsa oltaisiin panemassa täytäntöön metso rahoilla osittain ja muu sitten saa olla vapaaehtoista eihän se oikein oikealla lailla mene kun metso on tarkoitettu metsiensuojeluun eli puustoisia soita sinne voidaan jonkin verran tietysti sisällyttää mukaan mutta jos kaikki muu perustuu vapaaehtoisuuteen ja hyvään tahtoon ilman rahoitusta niin ei ei kovin vankkoja kantimia ole hallituksella puolustella sitä että soidensuojelussa oltaisiin hyvällä tiellä
arvoisa puhemies uskon että nämä puheet kaiken mahdollisen suojelemisesta ovat enemmänkin retoriikkaa kuin tarkoitettu täsmälliseksi todistukseksi asiasta ja ne johtuvat ainakin oman ymmärrykseni mukaan turhautumisesta siihen jopa fanaattisen sävyiseen asenneilmapiiriin jolla jolla käydään keskustelua tästä suojelusta siinä tulee sellainen mielikuva että aivan kaikki pitää suojella yhdeltäkään suolta ei saa kaivaa turvetta yhtään metsää ei saisi kaataa miten tällaista voidaan puhua kun kuitenkin realiteetti on se että suomessakin pitää näitä metsä ja

arvoisat edustajat kun aloitetaan debatti nimenomaisesta teemasta niin olisi hyvä että sitten se debattivaihe pysyy siinä teemassa tässä en siis havainnut siinä johdantopuheenvuorossa joka johti tähän debattiin esimerkiksi eläinsuojelukysymystä oikeastaan ollenkaan en lainkaan mutta myönnän nyt vielä edustaja torniaiselle vastauspuheenvuoron ja enempää en tähän debatin vaiheeseen vastauspuheenvuoroja myönnä
arvoisa puhemies debatin alkuvaiheessa oli kyse nimenomaan metsiensuojelusta ja metso ohjelmasta myöskin ja itse kyllä haluan todeta sen että hallitus vie myöskin metso ohjelmaa eteenpäin se että se perustuu myöskin vapaaehtoisuuteen on erittäin tärkeää se ydinkysymys siinä ja myöskin ensi vuoden budjetissa metso ohjelmaan on varattu euroja se on hyvä asia kaiken kaikkiaan itse koen että kyllä suomen metsiä on hoidettu hyvin tietysti on parannettavaa ja itse toivon että myöskin jatkossa voidaan hoitaa kestävällä tavalla metsiä tulevaisuudessa ettei eu tule meillä rajoittamaan sitä toivon että ministeri tiilikainen vie eteenpäin niitä asioita niin kuin hän on painokkaasti

tuoda esille sen alueidenkäyttötavoitteet eivät saa olla rajoittavia vaan niiden pitää olla mahdollistavia ja nyt myöskin ansiokkaasti näin viedään eteenpäin seitsemästäkymmenestä tavoitteesta ollaan pääsemässä seitsemääntoista tavoitteeseen se on hyvä asia

arvoisa herra puhemies täällä käytiin hyvää keskustelua pidä saaristo siistinä ryn toiminnasta saaristomeren alus m s roopehan sai sai viime vuoden joululahjarahoista hyvän panostuksen ja ja siten saatiin saaristomerelle hankittua erittäin hyvä laiva tällä hetkellä saimaa päijänne ja pohjanlahti kaipaavat uusia aluksia joilla voitaisiin sitten retkisatamat huoltaa ja myös ainutlaatuinen järviluonnon puhtautta edistävä työ voisi olla siinä käytössä kuin kuin sen kuuluisi ollakin olen samaa mieltä edustaja multalan ja pidä saaristo siistinä ryn siitä että seuraavana olisi kyllä syytä hankkia alus saimaalle siellä tarve on tällä hetkellä kaikkein kaikkein suurin siellä käytetään yhdeksänkymmentä luvun alussa hankittua alusta ja ja todellakin tarvittaisiin uudempaa parempaa kalustoa jotta romut roskat ja jätevedet saataisiin hyvin sieltä pois tämä myös kommentti saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan ominaisuudessa laadukas rakentaminen on meidän kaikkien tärkeä tavoite ja toive ja ja siksi onkin erinomaista että terveiden tilojen vuosikymmen on päässyt hyvään käyntiin tässähän täytyy huomioida niin kuin tässä ohjelmassakin on huomioitu että että on saatava kuntien hyvät käytänteet laajempaan käyttöön sillä tällä hetkelläkin yli puolessa kunnista on edelleen edelleen ongelmia sisäilmaongelmia erilaisia kosteusongelmia siten siten tämä tulee todella tarpeeseen täytyy rakentamisessa ottaa kokonaisvaltaisesti kaikki huomioon kunnossapito arviointi ja pitkällä tähtäimellä rakennusten käyttö
arvoisa puhemies suomen matkailu kasvaa lapissa jopa kolmenkymmenen prosentin vuotuisella vauhdilla se on hieno asia suomeen tullaan ihmettelemään puhdasta luontoa jokia järviä tuntureita mutta myöskin yhteiskunta on hyvin turvallinen tänne tänne tultaessa yksi juhlavuoden teko vuotisen itsenäisyyden kunniaksi oli hossan kansallispuiston perustaminen kolmen kunnan alueelle se oli se oli hyvä teko ja me saimme ympäristövaliokunnan kanssa olla siellä avajaisissa mukana useat kansainväliset matkanjärjestäjät ja matkailulehdet ovat noteeranneet suomen ja suomen luonnon yhdeksi yhdeksi maailman merkityksellisimmistä ja myöskin matkailullisesti kiinnostavimmista alueista ja toivon että juuri tämä matkailubrändi elää vahvasti yli hallintorajojen on hyvä että hallitus on ottanut yhdeksi kärkihankkeeksi matkailun ja siihen tulee tulee hyvin paljon euroja eri hallinnonaloilta siihen kuuluu esimerkiksi saavutettavuuden lisääminen koska matkailijat tulevat maailmalta meille lentäen ja myöskin junayhteyksiä käyttäen yhteyksien pitää olla kunnossa ja lentovuoroja pitää olla tarpeeksi

sinne sinne missä työtä on tarjolla

puhemies useat edustajat ovat ottaneet tässä keskustelussa esille terveet tilat toimenpideohjelman sen tavoitteena on saada julkisten rakennusten sisäilmaongelmat kuriin seuraavien kymmenen vuoden aikana nämä rakennusten home ja kosteusongelmat ovat olleet esillä jo vuosia ja niistä on puhuttu ja myöskin korjauksia on tehty ongelmat eivät ole kuitenkaan yksiselitteisiä vaan erittäin monen osan ja monen asian summa ja niiden ratkaisemiseksi ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä ja ajantasaiseen tietoon perustuva toimiva malli niin rakentamiseen kuin myöskin rakennusten ylläpitoon ja hoitoon monet kunnat ovat todellakin suurissa vaikeuksissa tilapäisratkaisuja tehdään jatkuvasti ja ollaan isojen päätösten edessä ydinkysymys on myöskin se että monet ihmiset ovat jo altistuneet ja sairastuneet nimenomaan home ja kosteusongelmien vuoksi ja näiden ihmisten asioiden hoitamiseksi tarvitaan hallintorajat ylittävää toimintaa esimerkiksi ympäristölääketieteen klinikka on yksi ratkaisu toivon että sitä viedään eteenpäin kaiken kaikkiaan

tulee myöskin jatkossa kiinnittää huomiota rakentamiseen asuinrakentamiseen ja siihen mitkä ovat tulevaisuuden asumisen tarpeet olen erittäin tyytyväinen siihen että valtiovarainvaliokunta on myöskin kiinnittänyt tähän asiaan huomiota siinä miten arvioidaan opiskelija asuntojen uudistuotannon ja perusparannusten tarve myöskin tulevaisuudessa samoin myöskin siihen että palveluasumiseen on tullut uusia rakentajia jatkuvasti tulee kiinnittää huomiota samoin myöskin aivan liian vähälle on jäänyt asunnottomuuden parantaminen

arvoisa herra puhemies kalateiden toteuttaminen vesivoiman tuotantoon valjastettuihin jokiin on edelleen ajankohtainen asia ja aika kuuma perunakin tässäkin budjettikeskustelussa esille

kansallisen kalatiestrategian ja vaelluskalojen suojeluun kohdennettujen määrärahojen osalta aikaahan noitten voimalaitospatojen rakentamisesta on kulunut vuosikymmeniä vanhimmasta noin seitsemänkymmentä vuotta esimerkiksi kemijoki suulla ja ajan oloon ymmärrys tieto ja tutkimuskin vesirakentamisen haitoista vaelluskaloille on kasvanut tässä on nyt se tilanne että jokivarsien asukkaat ja vesialueitten omistajat ovat jo vuosikymmeniä odotelleet että koskas nämä haitat sitten alettaisiin saada siihen malliin että niitä alettaisiin kompensoimaan ja korjaamaan luken eli luonnonvarakeskuksen laaja tutkimus osoitti pari vuotta sitten että voimayhtiöille määrätyt kalatalousvelvoitteet eivät lähimainkaan korvaa jokien patoamisen patoamisen seurauksena syntynyttä kalataloushaittaa esimerkiksi oulujoella iijoella ja kemijoella

nyt sekä tutkijoiden että valtionhallinnon taholta painotetaan vaellusesteiden poistamista ja kalojen luontaisen elinkierron mahdollistamista kansalliset lohi ja meritaimenstrategiat tähtäävät vaelluskalojen palauttamiseen niihin rakennettuihin jokiin joissa on potentiaalisia olosuhteita vaelluskalojen luontaiselle elinkierrolle vuonna kaksituhattakaksitoista hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen mutta nyt tullaankin siihen kysymykseen kenen tämä kaikki lysti pitäisi maksaa mielestäni valtio ei ole se päämaksajataho tässä näiden vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden ajantasaistaminen kuuluu osana sipilän hallitusohjelmaan ja osana kalatiestrategian toimeenpanoon meitä tässä velvoittavat myös eun vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi kun valtionhallinto alueellisen kalaviranomaisen toimesta on ryhtynyt vihdoin edistämään näitä tavoitteita voisi olettaa että kaikki osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät nämä muutokset perusteluineen lapin ely keskus on jättänyt muutoshakemukset aluehallintoviraston käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kemijoen ja iijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta mutta mitä tapahtuu vesivoiman tuotannosta haittoineen ja hyötyineen näillä jokiosuuksilla vastaavat voimayhtiöt kemijoki oy ja pvo vesivoima ja niiden etujärjestö energiateollisuus ry ovat ryhtyneet aika lailla ennenkuulumattomaan vastarintamellakkaan ja esittävät että nämä viranomaisten vaatimat muutosvaatimukset vaarantavat toimivan yhteistyön ja ovat muutenkin kohtuuttomia energia alalle ei mikään ole yhteistyötä vaarantanut seitsemäänkymmeneen vuoteen mutta kalojen olosuhteet vain eivät ole parantuneet yhtiöt öykkäröivät kuin valtiot valtiossa vaatien muutoshakemuksia hylättäviksi jo ennen kuin niitä on edes avattu kuulemiskierroksille ja käsitelty aluehallintovirastossa lainkaan tämän voisi sanoa suorastaan olevan painostusta kyse on tietenkin rahasta kalatierakentamisen kustannukset eivät ole aivan pienet mutta ole aiheutetun kalataloushaitankaan kustannukset luonnonvarakeskuksen mukaan vesialueiden omistajat esimerkiksi iijoella viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ovat menettäneet pelkästään siian ja meritaimenen vajaiden istutusvelvoitteiden myötä vähintään kaksikymmentä miljoonaa euroa tässä ei ole lohi mukana vielä lainkaan tähän summaan tullaan ja sama on tilanne kemijoella voimayhtiöt ovat tavoitelleet pohjoisen kalatiehankkeisiin vastuullisiksi tahoiksi vesialueiden omistajia ja kuntia vaikeinta kemijoki oylle ja pvo vesivoimalle näyttää olevan oman vastuun vapaaehtoinen tunnistaminen vetoan teihin edustajakollegat meidän tulisi tässä nyt toimia kansallisen edun nimissä niin että voimayhtiöt vastaavat niille kuuluvista vastuista eikä valtio ota niitä kantaakseen kokonaisuudessaan

arvoisa puhemies suurista asioista hetkeksi pienempään mutta merkitykselliseen yksityiskohtaan nostaisin esille kysymyksen ampumaradoista ja niiden kohtuuttomista ympäristönormeista tähän sain innoituksen edustaja ronkaisen mainiosta talousarvioesityksestä yksittäisen ampumaradan lisärahoista joka oli sekin aika merkittävä raha siis yhdelle radalle näitä ratoja suomessa riittää riittää hyvin monessa paikassa tämä liittyy hyvin kiinteästi ympäristöpolitiikkaan kahdellakin tavalla ensinnäkin kaavoituksen maanrakennuksen lainsäädännön ja vesiensuojelun normien kautta säädellään sitä missä niitä ampumaratoja voi olla ja millä ehdoilla ja toisinnakin metsästykseen ja riistanhoitoon jotka ovat keskeisiä asioita ympäristönsuojelun kannalta vetoankin hallitukseen että näille metsästyksen turvaamisen kannalta välttämättömille toiminnoille turvataan mielekkäät toimintaedellytykset suomi on sen verran laaja maa että kyllä tänne ampumaratoja mahtuu kun vain on tahtoa niitä jonnekin mahduttaa metsästäjäkunta vanhenee ja harvenee aselupien saamisesta on tehty vaikeaa ja niin edelleen ei vaikeuteta tätä entisestään kohtuuttomilla ympäristönormeilla

arvoisa puhemies jäi vielä sen verran sanomatta tuosta rakentamisesta ikävä kyllä ympäristöministeri tiilikainen joutui lähtemään jo muihin virkatehtäviin mutta kuitenkin

että kun rakennetaan pientaloja tässä maassa niin minun on mahdoton ymmärtää sellaista yhtälöä että kun joku rakentaa esimerkiksi hirsitalon niin ympäristöministeriön laatimissa erilaisissa säännöissä ja rakentamisohjeissa on nykyisin ne ilmastointisysteemit tehty niin monimutkaisiksi että muuan ystäväni joka on ilmastointialan huippuasiantuntija sanoi että kun hän näitä taloja käy sitten tarkastamassa esimerkiksi jonkun ilmastointiongelman synnyttyä niin hän on todennut lähes yhdeksässäkymmenessäyhdeksässä tapauksessa sadasta että ne systeemit on aina väärin säädetty kun siellä sitten jää väärin säädettyjä systeemejä pääsee kehittymään kosteuskeskittymiä taikka sitten liian vetoisia paikkoja ja sitten se järjestelmä säädetään taas kerran väärin jolloin se ei pelaa mutta kun rakentaa esimerkiksi hirrestä omakotitalon missä on painovoimainen ilmastointi ja tulisija ja pitää huolen siitä että tontilla olevat kosteudet saadaan hoidettua salaojittamalla pois niin se on idioottivarma rakennus se ei ikinä homehdu vaan nykyisin laitetaan ne pakollisiksi ja sen takia on näitä pientalorakentamisen ohjeita ja rakennusmääräyksiä kiristetty niin valtavasti että se tehtäisiin niin kalliiksi että maaseudulla rakentaminen tulisi mahdollisimman kalliiksi siellähän takana on tämä syy minun mielestäni ympäristöministeriön pitäisi nyt tässä asiassa ottaa järki kauniiseen käteen ja todeta se että esimerkiksi hirsitalorakentamisessa puutalorakentamisessa painovoimainen ilmastointi tulisija ja riittävän hyvät muut varusteet idioottivarmasti eikä siitä talosta koskaan tule hometaloa näillä nykysysteemeillä kun ilmastointeja viritellään ja ne eivät koskaan toimi kunnolla ei saada aikaan mitään muuta kuin sutta ja sekundaa ja sitä tässä maassa on jo riittävästi
arvoisa herra puhemies haluaisin muistuttaa eduskuntaa hallituksen energia ja ilmastostrategiasta siitä ei hirveästi nyt olla tänään keskusteltu ja sen suhteen on tietysti merkittäviä edistysaskeleita tapahtunut erityisesti liikennepuolella liikennehän tunnetusti on meillä yksi erittäin suuri hiilidioksidipäästöjen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja ja parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä jonka työ on edelleen kesken se valmistuu helmikuussa kuitenkin elokuussa linjasi aika hyvin keinoja joilla päästään näihin ilmastotavoitteisiin siellä konkreettisina toimina on romutuspalkkiokokeilun jatkaminen josta olemme tehneetkin jo ratkaisuja täällä se on se on hyvä keino se poistaa korkeapäästöisiä autoja liikenteestä ja näin edesauttaa päästömäärien vähentämistä edelleen panostetaan sähköautoihin tukemalla niiden hankintaa ja kaasukonversioita tältä osin hallitukselle kiitosta siitä että on tartuttu tomerasti toimeen parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän suositusten mukaisesti ja hallituksen oman energia ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti ja hengessä tuolla maakunnassa erilaisia kehityshankkeita on ohjaamassa ja niiden valmistumista seuraa lupaprosesseja ja niin edelleen niin selvästi voi havaita että meidän ely keskusten elinkeinopuolen ja ympäristöpuolen eli temin ja ymin välinen yhteistyö ei välttämättä toimi niin hyvin kuin on mahdollista aina silloin tällöin sattuu hankkeita jotka ikään kuin elinkeinopuolen puolesta etenevät suotuisasti ja niitä niitä kehitetään ja ja sitten kuitenkin saattaa tulla yllätyksenä sellaisia pisteitä joissa ympäristöpuoli huomaakin niissä vaikeuksia ja hyvin pitkällekin edenneet hankkeet sitten jumiutuvat kun selvitetään aika myöhäisessä vaiheessa näitä ympäristöasioita tässä varmasti on tehostamisen varaa ja uskon ja toivon että kun maakuntauudistus toteutuu

haluan vielä nostaa esille asian josta edustaja honkonen puhui nimittäin merten ja mikromuovin ministeri tiilikainen totesi että tämä on maailmanlaajuinen ongelma johon on herätty vasta hiljattain näin on tänään luin lehtiartikkelin joka on erään kuuluisan sukeltajan kirjoittama ja hän sanoi että hän ei ole tehnyt yhtään sukellusta merissä niin ettei merten muovisaastuminen olisi jollain tavalla tullut vastaan hän toi esille myöskin sen että kaupallisesti maailmassa myytävästä kalasta kolmellakymmenellä on muovia suolistossaan ja äyriäisravinnossa mikromuovia on aika paljon eli siis tämä merten muoviroskaantuminen tulee myöskin meidän lautasillemme silloin kun syömme merteneläviä eivätkä suomalaiset järvetkään tästä ole vapaita tämä on varmasti sellainen asia josta tarvitsee tehdä kansainvälisiä sopimuksia jotta asia saadaan maailmanlaajuisesti kuntoon mutta otan sen nyt tässä budjettikeskustelussa esille siksi että eurooppalaiset suljetut merialueet kuten itämeri ja välimeri ovat alueita missä tavallaan näkyvät merten muoviroskaantumisen vaikutukset nopeammin kuin valtamerissä ja missä myöskin joita tehdään sen muoviroskaantumisen rajoittamiseksi ja toivottavasti myös muoviroskan keräämiseksi meristä vaikutuksia voidaan testata ja tällä työllä toivottavasti on sitten vaikutusta siihen ja se antaa hyviä kokemuksia

arvoisa puhemies otan vielä lyhyesti kantaa näihin asuntojen korjaustoimintaan liittyviin avustuksiin kuten täällä mietinnössä on todettu näille korjaus avustuksille on on suuri tarve ja niillähän tosiaan tuetaan hissien jälkiasentamista kerrostaloihin ja liikkumaesteiden poistamista asuinrakennuksista ja iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamista jotta voitaisiin edistää kotona asumista tämä hissien jälkirakentaminen on varsin kustannustehokas keino keino muuttaa asuntokantaa esteettömäksi ja samalla tukea kotona asumista tässä mietinnössä on mainittu että hissittömissä kolmikerroksisissa tai korkeammissa kerrostaloissa asui yli satatuhatta eläkeikäistä suomalaista vuonna kaksituhattaviisitoista ja tämä on kyllä todella korkea lukumäärä valiokunta on nyt myöntänyt miljoonan euron lisärahoituksen uusien hissien rakentamiseen ja vanhojen hissien korjaamiseen esteettömäksi tämä on hyvä päätös mutta mielestäni suuremmallekin määrärahalle olisi ollut tarvetta sillä sen avulla voisimme auttaa vanhuksia jatkamaan kotona asumista pidempään ja

puhemies aluksi tuohon edustaja hassin mainitsemaan muoviongelmaan merissä se on varmasti vakava asia mutta enemmänkin taitaa olla kehitysmaiden ja kolmannen maailman ongelma ainakin tutkimusten perusteella suomessakin kannattaa kiinnittää huomiota mutta noihin talojen energiavaatimuksiin kyllähän ne tänä päivänä melko kohtuuttomia ovat edustaja hoskosen esille tuomat esimerkit näistä ilmastointiongelmista ja niiden monimutkaisista ratkaisuista ovat varmasti täyttä todellisuutta paljon on puhetta sisäilmaongelmista ja tässäkin talousarvioesityksessä on monia monia muutosesityksiä ja lisärahoituksia mutta siltikin väittäisin että ne suuremmat ongelmat ovat edelleen asenteen tasolla ihan muutama päivä sitten julkaistiin tutkimus jonka mukaan edelleenkin sisäilmaongelmista puhuminen johtaa jopa työsyrjintään suomessa kun tämä saataisiin korjattua niin oltaisiin jo paljon pidemmällä sillä että löydettäisiin sellaiset normit tähän rakentamiseen että tämmöiset terveen maalaisjärjen mukaiset ratkaisut kuten se että peitetään rakennukset niitten rakentamisen aikana etteivät niiden rakenteet vety kastu ennen kuin se rakennus on edes valmis edes tämä tehtäisiin pakolliseksi päästäisiin jo hyvin pitkälle

arvoisa herra puhemies edustaja mäkelä aikaisemmassa puheenvuorossaan peräänkuulutti keveämpää sääntelyä ampumaradoille nyt jos koskaan täytyy todeta että olen edustaja mäkelän kanssa kyllä erittäin samaa mieltä tästä asiasta meillä ammunta on hyvä ja kehittävä harrastus sitä soisi mahdollisimman monen harjoittavan joko säännöllisesti tai harvemmin ja sille pitää löytyä mahdollisuuksia eri puolilla suomea mutta ampumaratojen määrä vähenee koko ajan johtuen siitä että niihin liittyvä ympäristösääntely on erittäin raskasta ja nykyisin ampumaradan rakentaminen harrastekäyttöön esimerkiksi yhdistyksen toimesta on käytännössä mahdotonta ennen vanhaan se oli mahdollista ja aiemmin meillä näitä ratoja olikin enemmän nyt niitä ei ole vaan kaikki tehdään lähinnä ammattilaiskäyttöön se on surullista sillä se vähentää ammunnan mahdollisuuksia ja suosiota soisin kyllä osaltani että tähän saataisiin korjausta mutta sitten toisaalta taas edustaja mäkelä vähätteli tätä edustaja hassin esiin nostamaa valtamerien muoviongelmaa ja siinä olen kyllä taas sitten mäkelän kanssa eri mieltä mutta edustaja hassin kanssa samaa mieltä se on erittäin vakava ongelma sitä ei pidä vähätellä ja kyllä suomenkin on jotain sen asian eteen tehtävä me emme voi antaa vain valtamerien saastua ja muovin määrän siellä lisääntyä jos emme tee mitään niin meret ovat tuhon omia ja kalakannat siellä supistuvat niin paljon ettei niistä enää ruuaksi ihmiskunnalle kohta ole

arvoisa herra puhemies edustaja hassi otti äärimmäisen vakavan ongelman esiin eli merten ja järvien muoviroskat siellähän on mikroroskia mik romuovia ja sitten vähän isompaa muoviroskaa ehkä järvissämme emme onneksi näe tällä hetkellä suurempaa muoviroskaa koska kohtuullisesti pystymme pitämään rantamme puhtaina mutta merissä on myös tätä suurempaa muoviroskaa mutta mikä mikä järkyttävintä myös järvissämme on mikromuovia yllättävän paljon sitähän tulee erityisesti autonrenkaista ja sitten pienemmässä määrin esimerkiksi fleecekankaasta vaatteiden pesun yhteydessä

tähän ongelmaan ei ole oikeastaan vielä suurta ratkaisua koska autonrenkaiden mikromuovijäte valuu noiden sadevesien myötä teiltä teiltä tuonne järviin ja meriin ja nämä ovat aivan valtavia määriä mitä mitä sitä kautta sinne mikromuovia joutuu kalojen ja muiden

sitten tietenkin pakkausmateriaaleja on suomessa kehitetty valtavasti biohajoavista puuperäisistä aineista

arvoisa puhemies jatkan tästä tärkeästä aiheesta mikromuoveista ja muoveista merissä ja vesistöissä on on niin että se on suuri ongelma ja toki näkyvämpi ja suurempi ongelma varmasti kehitysmaissa kuin täällä täällä meillä tiedän sen ihan konkreettisesti monesti olen niihin muovipusseihin ja muihin törmännyt etelä euroopassa ja etelä amerikassa ja muualla ne ovat todella näkyvä ja suuri ongelma mutta tässä

ottivat esiin edelläni myös mikromuovin ja sen osalta mielestäni ensimmäinen askel on se että että sen haitallisuudesta puhutaan ja se ymmärretään ja sitä kautta mahdollisesti ensin päästään tietoisuuteen siitä mitä sille voisi tehdä ja kosmetiikkateollisuus on jo tässä joitakin askeleita ottanut siihen suuntaan että ainakin jotkut yritykset pyrkivät sitä tuotteissaan vähentämään nythän myös vuoden turhakkeeksi valittiin fleecekangas ja ehkä juuri siitä syystä että että nimenomaan siinä esiintyvä mikromuovi aiheuttaa niin sanottuja näkymättömiä ainakin ihmissilmälle näkymättömiä ympäristöhaittoja ja se on varmasti hyvä hyvä avaus siinä suunnassa että että pääsemme kohti vähämuovisempia vesistöjä mutta totta kai meidän pitää sitten myös pohtia sitä onko jossain vaiheessa tarpeen tehdä joitakin lainsäädännöllisiä tai muita rajoittavia toimenpiteitä jotta muovista päästäisiin eroon suomessa mutta erityisesti maailmalla
arvoisa puhemies ympäristövaliokunnan jäsenet edustajat kosonen ja multala ja myöskin edustaja kopra hyvin kommentoivat edustaja mäkelää mutta haluan osaltani vielä lisätä tähän nyt näkyvintä ja näkyvintä ja ihmissilmälle ruminta muoviroskaahan on se isokokoinen muoviroska minkä silmä näkee mutta ympäristölle vaarallisinta on mikromuovi ja isotkin muoviroskat esimerkiksi meressä jauhautuvat sitten aikaa myöten kaikki täksi mikromuoviksi ja todella ei suomi ole tästä ongelmasta vapaa esimerkiksi kun itämeren rantoja on tutkittu niin eivät suomen rannat ole erottuneet mitenkään erityisesti naapurimaita puhtaampina muoviroskasta pikemminkin päinvastoin

käytön vähentämiseen pyrkivää eu lainsäädäntöä on että mikromuovi meressä ja varmaan myöskin järvissä imee pintaansa orgaanisia ympäristömyrkkyjä joiden pitoisuus muoviroskan pinnassa saattaa olla jopa miljoonakertainen verrattuna näiden samojen myrkkyjen pitoisuuteen itse itse vedessä se tarkoittaa sitä että esimerkiksi kun syömme äyriäisiä jotka ovat syöneet mikromuoveja tai samaten kun syömme kalaa joka on syönyt mikromuoveja ne sisältävät näitä myös ihmisille myrkyllisiä aineita ja tietysti tämä on merten ekosysteemeille tavattoman vaarallinen asia olen iloinen siitä miten useat kollegat ovat ovat painottaneet tämän asian vakavuutta lopuksi haluaisin todeta että olen edustaja mäkelän kanssa samaa mieltä nimittäin siitä että rakentamisessa sääsuojauksen pitäisi olla vakiokäytäntö
arvoisa puhemies korjataan vielä pöytäkirjaan sellainen seikka että en suinkaan vähätellyt merien muoviongelmaa suomessa kunhan vain totesin että se ei ole meidän näkökulmastamme kenties niin vakava ongelma kuin jossain muualla kehitysmaissa ja kolmannessa maailmassa missä kierrätystä ei tapahdu alkuunkaan samalla tavalla kuin meillä vaan suurten yhdyskuntien muovijäte päätyy jokia pitkin sellaisenaan mereen ja muodostaa sinne näitä valtavia muovipyörteitä joista olemme saaneet lukea mutta varsinaisena aiheena halusin vielä todeta ja tuoda salissa muillekin esiin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa tähänkin pääluokkaan liittyvän panostuksen matkailun edistämiseen eli siellä on jopa kymmenen miljoonan verran osaltaan esimerkiksi kansallispuistojen markkinoinnin uusiin keinoihin ja muuhun vastaavaan toimintaan

edustaja vehkaperä kehui äsken tätä työttömyysturvan jonka hallituspuolueet omilla äänillään päivällä täällä äänestivät äänestivät läpi se tarkoittaa käytännössä kuitenkin hyvin monen työttömän työttömyysturvan leikkaamista lähes viidellä prosentilla koska tilanne on se ettei työpaikkoja ja työllisyyspalveluita rahoituksen puutteesta johtuen ole tarjolla kaikille halukkaille eikä tähän lakiin sisälly velvoitetta työttömille niitä tarjota vaikka työllisyysaste on parantunut niin samanaikaisesti pitkäaikaistyöttömyys on varsin korkealla ja muodostaa suuren yhteiskunnallisen ongelman arvoisa puhemies mikäli ymmärsin oikein niin sinisten edustaja turunen täällä muutama tunti äänestyksen jälkeen sanoi olevansa valmis luopumaan tästä työttömyysturvan aktiivimallista mikäli mikäli saa siihen muiden hallituspuolueiden tuen siitä huolimatta että edustaja turunen oli hallitusrintaman mukana puoltanut tätä lakia äänestyksessä on toki lupaavaa että hän on harkinnut asiaa uudelleen kysyn paikalla olevilta

edustaja vehkaperän puheenvuorossa myöskin ainakin minun kuullakseni vilahti sellainen väite että maassa olisi viisikymmentätuhatta työllistä lisää ja käsitykseni mukaan tämä kyseinen väite ei sinällään pidä paikkaansa koska siinä luvussa kenties puhutaan työttömien määrän vähentymisestä joka voi tarkoittaa erilaisiin toimenpiteisiin tempputyöllistämiseen ynnä muuhun piilotettuja ihmisiä se työllisten määrä ymmärrykseni mukaan oli kasvanut noin seitsemällätuhannella ja se voi olla jo tilastollista vaihteluakin muistan elävästi kun tätä asiaa käsiteltiin kyselytunnilla joitakin kuukausia sitten ja itse esitin kysymyksen asiasta työministerille

maan hallitus on pistänyt isot luvut pöytään meillä on tarkoitus löytää ihmisille töitä ja sadalletuhannelle uudelle työlliselle oikeasti työpaikka on selvää että meillä on tällä hetkellä kohtaanto ongelma on työaloja ja paikkoja joissa otettaisiin kiljuen ammattilaiset vastaan itse vierailin vastikään kainuussa transtechin tehtaalla jossa valmistetaan juna ja raitiovaunuja siellä on huutava pula työntekijöistä ihan

kaikissa työtehtävissä sinne tuodaan koko ajan ulkomailta hitsareita ja ja tehdastyöläisiä ja suomalaisia ei jostain syystä ole onko näin että että työpaikkoja ei oikeasti ole vai onko kyse jostakin aivan muusta

arvoisa herra puhemies suomi elää työn murroksessa ja on vain pakko kohdata tämä todellisuus kansa ikääntyy ja monia työaloja poistuu kokonaan uusia tulee tilalle koulutustarve on valtava sitten on nämä kohtaanto ongelmat ynnä muut hyviä asioita täällä on business finland yritys jossa byrokratiaa puretaan ja pyritään saamaan suoraviivaista apua ja tukea niille jotka haluavat viennin parissa menestyä meillä on cleantech mahdollisuudet joiden kautta syntyy aivan uutta tekemistä on tutkimusta jossa ovat mukana meidän yliopistomme kansainväliset osaajat ja uskon että kun näiden tulokset lopulta tulevat niin sieltä syntyy uutta tekemistä parlamentaarinen yritystukien arviointiryhmä joka valmistelee ohjelmaansa minun täytyy sanoa että tämä hallitus on laittanut liikkeelle valtavasti hyviä asioita niiden tulos ja saldo eivät ole vielä ihan näkyvissä mutta minä ajattelen että kun ne tulevat näkyviin niin sieltä on pakko syntyä hyviä asioita ei ei näin valtaisa panostus voi jättää vain pelkkää nollaa käteen yrityksen perustamisen helpottaminen ja o olen tavannut paljon aasialaisia ystäviä joiden ensimmäinen ihmetys on se miten vaikea tässä maassa on työllistää itsensä tämä herättää kysymyksen kun he he tulevat maahan he eivät koskaan ajattele että joku muu elättää heidät heidän heidän kulttuuriinsa kuuluu että jokainen itse elättää itsensä mutta tätä suomen hallitus tukee erittäin vähän sitten oppisopimuskoulutuksessa meillä on vielä paljon kehitettävää monta kiveä käännettävänä syntyisi just näitä työpaikkoja joista täälläkin on mainittu sitten on tämä pelko pelko palkata joku työhön se pitäisi jotenkin käsitellä ja saada pois koska siellä on valtavasti työpaikkoja

arvoisa puhemies täällä on monissa puheenvuoroissa käsitelty matkailuelinkeinoa joka meillä suomessa kasvaa nyt voimakkaasti suomea arvostetaan turistikohteena tietysti puhtaan luonnon takia mutta myös ainakin toistaiseksi turvallisen yhteiskuntamme takia matkailuala työllistää erityisesti nuoria myös seuduilla joilla työllistyminen on muutoin haastavaa kerrannaisvaikutukset ovat huomattavia sillä matkailuala edesauttaa esimerkiksi kuljetusalaa rakennusalaa ja kaupan alaa on arvioitu että yksi matkailueuro tuo arviolta viisikymmentäkuusi senttiä lisäarvoa muille toimialoille olemme hiukan myöhässä matkailun edistämisessä suhteessa muihin pohjoismaihin ja ja jääneet jälkeen tällä hetkellä kuitenkin kansainvälinen matkailu suomeen suuntautuva matkailu kasvaa muita pohjoismaita nopeammin vaikka taso on edelleen matala ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät suomessa tammi syyskuussa tänä vuonna vajaat viisitoista prosenttia ja kiinalaisten yöpymiset lähes kolmekymmentäseitsemän prosenttia sen näkee kyllä esimerkiksi helsingissä liikkuessa matkailulla on iso merkitys taloudelle ja työllisyydelle ja hyödynnettävissä olevaa kasvupotentiaalia on runsaasti

ensi vuoden budjetissa matkailuun käytettäviä edistämismäärärahoja lisätään tuntuvasti kauan on on junnattu runsaassa kymmenessä miljoonassa eurossa mutta nyt sitten kerralla nostetaan tätä määrärahaa runsaaseen kahdeksaantoista miljoonaan euroon siitähän tulee viisi kuudennesta työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta ja sitten pieniä määriä opetus ja kulttuuriministeriön ympäristöministeriön ja maa ja metsätalousministeriön hallinnonaloilta tuo kahdeksankymmenen prosentin lisäys on mittava mutta tarvitsemme lähivuosina mielestäni suurin piirtein tätä luokkaa olevia lisäyksiä jos aiomme kilpailussa pärjätä ministeri lintilä päivällä kertoi että on myös suunniteltu yhteispohjoismaista strategiaa ja markkinointia ja ja se on tietysti todella myönteinen asia tarvitsemme yhteiskunnan osallistumista yritykset eivät eivät tässä vaiheessa yksin pärjää tarvitaan apua matkailumarkkinointiin matkailutarjonnan kehittämiseen ympärivuotiseksi sekä matkailuyritysten digiosaamisen kohentamiseen

pula matkailualan osaavista työntekijöistä on kasvua merkittävästi rajoittava tekijä siihen on saatava korjaus muun muassa koulutuksella työvoiman liikkuvuuden helpottamisella työ ja elinkeinojaosto lisäsi pienistä rahoistaan ihan hyvällä tavalla neljäsataatuhatta euroa merellinen saaristo kasvuohjelman jatkamiseen tällä edistetään rannikkoseutujen ja saariston matkailua niin kuin sanotaan torniosta virolahdelle asti mutta toivoisin näin varsinaissuomalaisena vaatimattomana ihmisenä että se pääosa kuitenkin tulisi tähän aivan etelä ja lounaisrannikolle

sitten toiseen asiaan vielä lyhyesti esko ahon ansiokas työ toimeksiannosta tapahtunut palkaton työ positiivisen rakennekehityksen keinojen löytämiseksi on nyt työn alla työ ja elinkeinoministeriössä ilmeisesti lisäbudjetissa ensi vuonna on odotettavissa toimia ja määrärahoja panin asioita sen verran alkuun työ ja elinkeinojaostossa että yhteisen valtakunnallisen positiivisen rakennemuutoksen yksikön perustamiseen pantiin satatuhatta euroa te toimistoille raha on tietysti tähän tarkoitukseen aivan liian pieni mutta sillä ehkä päästään vähän alkuun tavoitteena on tuottaa maakuntarajojen yli tehokasta ja asiantuntevaa asiakasohjausta työpaikkoihin ja koulutukseen

arvoisa herra puhemies työ ja elinkeinoministeriön pääluokka on suomen tulevaisuuden kannalta varmaan

tällä vaalikaudella on tapahtunut muutos ja sitä ennen ollut pitkä lamajakso opetti meille sen että toimivat yritykset ja toimintaympäristö ovat suomelle elinehto työministeriön puolella on tehty valtavasti uudistuksia tänä päivänä on paljon keskusteltu aktiivimallista ja vain siitä eikä kovin paljon mistään muusta vaikka siinä samalla unohdetaan että noin kymmenen muuta keinoa on siinä samassa paketissa kiinnitätte yhteen ainoaan asiaan huomiota ja siihenkin kovin raflaavasti vaikka itse asiassa se paketti sisälsi monta monta muuta keinoa ja nämä työllistämiskeinothan ovat omalla laillaan purreet lähes satatuhatta ihmistä on saanut työpaikan ja yli kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on päässyt töihin ja ne ovat sinällään jo saavutuksia mutta ilman ilman sitä että yritykset voivat hyvin ja investoivat ei olisi mahdollista niiden uusien työpaikkojen syntyminen pelkän tukityöllistämisen varassa eläminen pitkän päälle ei kannata koska varoilla siihen ei kovin pitkälti ole varaa on syytä muistuttaa kuitenkin tässä puheenvuorossa että tämän vuoden jälkeen meillä on sataseitsemän miljardia velkaa niin että joka puhuu sitä että meillä liikkumavaraa ja sopeuttamisvaraa on paljon hieman erehtyy elinkeinoelämän kilpailukykyä parannetaan tällä käsittelyssä olevalla talousarviolla tämä tekesin ja finpron yhdistäminen business finland oyksi on erittäin tervetullut toimenpide tällähän luodaan vahvaa verkostoa tuonne ulkomaille niin että suomalaiset yritykset saavat myytyä tuotteitaan siellä ja pärjäävät maailmanmarkkinoilla ja jonkin verranhan tässä ovat mukana eivätkä ihan vähäisellä osalla suomen suurlähetystöt eri asemapaikoillaan tämä yhteistyö on toiminut saumattomasti se vain on tietenkin sääli että meidän suurlähetystöjemme määrärahat ovat kovin pieniä mutta siitäkin voi sanoa että kun siellä suurlähetystöissä on osaavaa henkilöstöä töissä niin tehdään hyvää jälkeä ja tehostetaan nimenomaan tätä business finlandin toimintaa omalta omalta osaltaan suomalainen yritystoiminta on pärjännyt maailmanmarkkinoilla viime aikoina erittäin hyvin senhän me näemme jo suomen vientisatamissa joissa todella on paljon töitä ja säpinää näinä näinä päivinä on ollut jo jo jonkin aikaa ja mikään tilastotieto ei kerro että tämä suunta olisi muuttumassa tästä kehityskaaresta suomen kannattaa pitää kiinni kaikin käsin ja eduskunnan pitää olla sitä kaikin voimin tukemassa arvoisa puhemies alueellinen kuljetustuki on mielestäni tärkeä tämä kuljetustuki perinteisesti on aina vuodeksi kahdeksi säädetty edelleen ja nyt keskustellaan vuosista kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista ja siihen on on varattu viisi miljoonaa euroa vuodessa on hyvä että se varataan mutta ihmettelen vain sitä että täysin kilpailuneutraali suomalaiset yrittäjät tasa arvoiseen asemaan saattava tuki joudutaan aina vuosi vuodelta taas ikään kuin ikään kuin määräaikaisena lakina tai pykälänä hyväksymään vuosi toisensa jälkeen tästä olisi kyllä hyvä tehdä ihan budjetin pohjiin selkeä merkintä että tämä tehdään joka vuosi koska tämä on kilpailukyvyn kannalta aivan äärimmäisen tärkeää suomi on pitkien välimatkojen maa maa ja nimenomaan maa jossa kuljetusintensiteetti on valtava eli kuljetamme suuret määrät

ja toivon mukaan pystymme suomalaista yrittäjyyttä tukemaan niin että suomalaiset yritykset pysyvät täällä sitten matkailusta vain sen verran arvoisa puhemies että matkailu on suomen nouseva brändi jokainen tietää tänä päivänä esimerkiksi lapin tilanteen taitaa olla lapissa lapissa edessä tämän vuosisadan vilkkain matkailutalvi ja uskon että se on juuri näin ja mitä ennakkotietoja on tullut ne ovat todella rohkaisevia lopuksi arvoisa puhemies se vielä että kun tämä juha sipilän hallitus on purkanut byrokratiaa niin tällä tiellä meidän pitää jatkaa koska byrokratianpurku kannustaa yrittämiseen ja se taas auttaa monessa asiassa meitä eteenpäin

puhemies tästä työn murroksesta voisi puhua enemmänkin siitähän käytiin yhdessä välissä jo aiemmin syksyllä pitkä keskustelu ja todettiin että kyllä se työn työn murros on käynnissä ja niitä uusia työnteon tapoja pitäisi alkaa löytämään ja kehittämään ja meidän pitäisi ennemmin olla edellä siinä muutoksessa eikä vain mukautua muiden tekemiin asioihin siitä on helppo olla samaa mieltä minua vähän ihmetyttääkin se että tämän talousarvion perusteella vaikuttaa siltä että hallitukselta puuttuu sellainen visio suomalaisen työn tulisi tulevaisuudessa olla ja mitä meidän pitäisi tehdä että sinne tulevaisuuteen päästään tässä vähän niin kuin keskitytään ylläpitämään sellaisia vanhoja rakenteita työvoimahallinnossa jossa ongelmana on tällä hetkellä edelleenkin kohtuuton ja ihmisiä nöyryyttävä byrokratia jolle ikään kuin ei haluttaisi tehdä mitään siltä se alkaa tuntumaan kun vuodesta toiseen samat ongelmat toistuvat eivätkä ne mihinkään poistu vaikka ihmiset niistä palautetta antavat että tätä järjestelmää jotenkin pidetään elossa ja pystyssä sieltä täältä leikellen ja pientä ihmistä ahtaalle pistäen haluan sanoa hallitukselle sen että harvassa ovat ne työttömät jotka oikeasti haluavat olla työttöminä ei se ole niiden ihmisten vika eikä eikä heitä pidä siitä rangaista kuten nyt tässä aktiivimallissa ollaan tekemässä jos ihminen halustaan huolimatta epäonnistuu työnhaussa ei se voi olla oikein

palaan nyt vielä hetkeksi tähän aktiivimalliin edustaja vehkaperä totesi tässä aiemmin että hitsareista on monilla alueilla pulaa mutta kyseisiin työpaikkoihin ei vain löydy tekijöitä ymmärsin hänen tarkoittavan sitä että aktiivimallilla sitten tulee työttömiä painostaa näihin työpaikkoihin mutta kyllä täytyy sanoa että jos esimerkiksi hitsarin koulutusta ei ole niin aika vaikea näihin työpaikkoihin on hakea saati sitten mahdollisesti ottaa työtä tällä alalla vastaan jos sitä tarjottaisiin mutta varsinainen puheenaiheeni koski hiukan muuta asiaa toki sekin työttömyyttä meillä on huolimatta kohtuullisesta talouskasvusta joka tällä vaalikaudella on saatu hyvin käyntiin edelleen pitkälti yli kaksisataatuhatta työtöntä ja valitettavan monet heistä tarvitsevat työllistymiseen edelleen työvoimaviranomaisten apua viime vuonna perussuomalaisten aloitteesta säädettiin laki yli kuusikymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien pääsemisestä eläketuen piiriin ja tämä lakiesitys oli oli kyllä mielestäni varsin oikeamielinen ja inhimillinen joskin se oli väliaikainen ja auttoi vain noin viittätuhatta suomalaista ikääntynyttä työtöntä huomattavasti useampikin olisi kaivannut tällaista apua arvoisa puhemies työvoimapalveluiden resurssit ovat ovat niukat ja niiden tehokkaamman käyttämisen kannalta olisi järkevää ottaa tämä yli kuusikymmentä vuotiaille pitkäaikaistyöttömille suunnattu eläketuki pysyvästi käyttöön siitä on tullut hyviä kokemuksia ja myös minua on lähestytty positiivisen palautteen merkeissä tästä viime vuonna säädetystä laista tuki voisi olla takuueläkkeen suuruinen ja sitä maksettaisiin kunnes yhtäjaksoisesti esimerkiksi viisi vuotta työttömänä ollut henkilö pääsee vanhuuseläkkeelle tai siirtyy työeläkkeelle ja tämä antaisi tietenkin sitten myös näille nuoremmille työttömille paremmat mahdollisuudet saada palveluja työvoimaviranomaisilta

arvoisa puhemies tässä on keskusteltu jälleen kerran tästä aktiivimallista ja vaikka se on kieltämättä tuuppiva ja kannustava siinä mielessä että siellä on myös tiukennuksia täytyy muistaa että kuitenkin siinäkin mallissa työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään tämä parantaa pääsääntöisesti kaikkien työttömien työttömyysturvan tasoa silloin kun työttömyys alkaa etenkin lyhytkestoisissa työttömyyksissä etuuden taso nousee nykyiseen verrattuna sitten tämä viiden prosentin leikkuri mistä täällä on puhuttu kyllä me haluamme että ihmiset osallistuvat työllistymistä edistäviin palveluihin työnhakuvalmennukseen uravalmennukseen työvoimakoulutukseen omaehtoiseen opiskeluun työkokeiluun kotoutumiseen kuntouttavaan työtoimintaan nämähän ovat hyviä asioita että ihmiset osallistuisivat näihin mutta en kiistä sitä että toki me yritämme saada ihmisiä töihin ja hallituksella on pitkä lista avulla me koetamme työllisyyttä edesauttaa ja työllisyyden tilannehan on parantunut meidän taloudellinen tilanteemme on parantunut työttömyys vähenee ja työllisyys kasvaa ja suomen taloudella menee paremmin kuin aikoihin kasvu on laaja alaisempaa aikana kertaakaan mutta tähän budjettiin haluaisin korostaa tämän paranevan työllisyystilanteen lisäksi sitä että on erittäin tärkeätä että esimerkiksi alueellinen kuljetustuki sisältyy tänne kahdeksi seuraavaksi vuodeksi myös samoiten että matkailun kärkihanke on saanut lisärahoitusta kahdelle tulevalle vuodelle se jos mikä on yksi näistä nopean kasvun aloista kolmekymmentä prosenttia osassa esimerkiksi lapinkin maakunnan alueita

siinä vaiheessa mukana hallitusohjelmaa laatimassa siellä niitä kokonaisvaltaisia näkemyksiä kyllä löytyy on tunnustettu muun muassa se tosiasia että suomen suurin ongelma on alhainen työllisyys ja yksi siihen johtaneista syistä on toki meidän pitkään jatkunut taloudellinen taantumamme mutta myös meidän jäykät työmarkkinamme nyt tällä hetkellä tehdään sellaisia uudistuksia joita nykyjärjestelmän puitteissa pystytään tekemään niin että ihmisten kannattaisi ottaa töitä vastaan mutta hallitus on linjannut myös että sosiaaliturvan mittavampi kokonaisuudistus on valmisteilla ja tästä toivottavasti saamme tuloksia heti ensi vuoden aikana sen tuloksena pitäisi olla sellainen järjestelmä jossa työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen olisi nykyistä helpompaa ja olisi aina kannattavaa ilman että tarvitsisi jokaisen käyttää aikaa sen pohtimiseen kannattaako minun huomenna tai ylihuomenna tai vaikka ensi viikolla mennä töihin vai menetänkö jonkin sosiaalietuuden kun näin teen uskon että täysin vastikkeeton sosiaaliturva ei ole tulevaisuutta kyllä ihmisen omakin etu silloin kun työkykyä on on se että on työtä se se tuo paitsi osallisuutta toki toivottavasti myös taloudellista turvaa ja myös yhteisöllisyyttä ja paljon merkityksellisyyttä ihmisten

puhemies tämä mitä edustaja multala äsken sanoi on aivan totta ja ihmettelenkin sitä miten tämmöinen terve maalaisjärki että ihmisen kannattaisi ottaa sitä työtä joka tapauksessa ja aina vastaan ei onnistu tämän päivän työvoimahallinnossa miksei sitä asiaa ole saatu järjestykseen tuli myös mieleeni tuosta edustaja savion mainiosti esille ottamasta

pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle siirtymisestä että mahtavatkohan nämäkin viisituhatta ihmistä olla siinä hallituksen hehkuttamassa tilastossa viidenkymmenentuhannen työttömän vähentymisestä kenpä tietää mutta mitä tulee osaamiseen ja sen puutteeseen niin on mielestäni jopa suorastaan osaamista ja työnantajien arvostelukykyä halventavaa puhetta sanoa että voisi noin vain mennä töihin kun vain huvittaisi tällaisiin osaamista vaativiin työpaikkoihin päinvastoin sen mukaan mitä palautetta tulee yrittäjiltä ongelma on se että kouluistakaan siis ihan oppilaitoksista ei valmistu valmiita osaajia joita voisi ottaa töihin täydellä palkalla eli siellä ammattikouluissa ovat tuntimäärät menneet niin alas etteivät opiskelijat enää opi edes työelämän kellonhallinnan taitoja puhumattakaan siitä että siellä olisi riittävät kädentaidot kyllä sinne pitäisi panostaa mutta nyt tämä menee taas sitten opetusministeriön alueelle mutta toisaalta todistaa sen aiemminkin esittämäni

jäi sanomatta vain se että kun byrokratiaa puretaan niin yritysten kannalta aivan ratkaisevan tärkeää on se että rakennuslupa investointitukipäätös esimerkiksi viranomaisten ympäristölupapäätökset tulevat nopeasti koska me tiedämme sen että tässä maassa osataan ympäristöasiat erittäin hyvin ja tämä hallitus on purkanut yli kolmensadan turhan byrokratian normia tähän asti niin se on luonut sen uuden uskon siihen että tässä maassa kannattaa yrittää emme ole siinä asiassa missään nimessä maalissa olisimmeko takasuoran alkumetreillä näin neljänsadan metrin juoksijoita muistellen

elikkä normeja on purettu kaavoituksen muuttaminen nopeaksi päätösvallan siirtäminen kunnille erinomaisia päätöksiä tämän takia iloitsen siitä että nämä teot ovat tuoneet työtä suomalaisille se on totta kaikkea ei ole tehty emme voi nostaa nokkaamme ylpeänä ylös että olisimme tämän maailman parantaneet emme missään tapauksessa vaan oikealla tiellä olemme kahdeksan vuotta talous meni väärään suuntaan nyt olemme oikealla suunnalla se vanha viisaus pitää paikkansa kun urho kaleva kekkonen on aikanaan kysynyt onko meillä viisautta vaurastua nyt nyt se viisaus sitten mitataan tässä maassa tällä vaalikaudella tällä samalla linjalla jatketaan se on selvä asia mutta toivon mukaan sitä viisautta

puhemies täytyy ehkä vielä yhden kerran ottaa lyhyesti kantaa tähän työttömyysturvan aktiivimalliin edustaja kulmuni totesi että tämä viiden prosentin leikkaus on mahdollista välttää usealla eri tavalla ja niihin tapoihinhan tosiaan työllistymisen lisäksi lukeutuu muun muassa osallistuminen soveltuvaan koulutukseen mutta valitettavasti tämäkään asia ei ole pelkästään työttömän omissa käsissä vaan ainakin osittain viranomaisen tulkinnasta riippuu hyväksytäänkö kulloinenkin koulutus sitten sellaiseksi että se ei aiheuttaisi työttömyysturvan leikkaantumista mutta arvoisa puhemies varsinaisena asianani oli oli todeta että eri alueilla suomessa sekä väestönkasvu että talouskasvu kulkevat varsin varsin eri tahdissa ja varsinkin itä suomessa talous kehittyy muuta suomea hitaammin ja heikentää kilpailukyvyn edellytyksiä tietenkin myös väestön väheneminen ja ikääntyminen itä suomessa vaikuttavat samoin korkea työttömyysaste myös kaupunkien ja maaseudun erot ovat melko melko suuria varsinkin syrjäisellä maaseudulla kasvu on hidasta tai negatiivista suomen yrittäjien kyselyn mukaan yksinyrittäjät tavoittelevat kasvua ensisijaisesti etsimällä uusia asiakkaita ja markkinoita mutta toissijaisesti tekemällä yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa ja kun harvaan asutulla seudulla näitä yrittäjiä on melko vähän niin tämä yhteistyökin on tietysti varsin hankalaa me perussuomalaiset haluaisimme helpottaa yk sinyrittäjien elämää alueellisella pilottihankkeella ja esitämme että hallitus käynnistäisi etelä ja keski pohjanmaalla pilottihankkeen joka keskittyy yksinyrittäjien toimintaedellytysten ja aseman parantamiseen muun muassa tukemalla yksinyrittäjien verkostoitumista

työnhausta ja siihen aktiivisuuteen liittyvistä asioista ihan käytännön esimerkkinä tuolta meiltä ei edes niin kauhean syrjästä tai syvältä maakunnasta se työmatka voi muodostua kohtuuttomaksi suhteessa siihen että ihminen hakisi jotain osa aika tai silpputyötä jonka palkalla hädin tuskin kattaa niitä työmatkakustannuksia jos niitä koulutuksiakin pidetään jossain kaukana mihin kenties pääsee jos on oma auto jos on varaa hankkia se oma auto

herra puhemies ainakin on nähtävissä että tämä hallituksen aktivointimalli aktivoi kansanedustajia vähintäänkin käyttämään puheenvuoroja paitsi ennen lakiesityksen hyväksymistä niin myöskin lakiesityksen hyväksymisen jälkeen ja että tässä voidaan nähdä ainakin jonkin näköistä aktivoitumista jo jo ennen lain voimaantuloakin mutta tähän mitä edustaja savio toi esille on tietysti aivan totta että eri puolilla maata on erilaisia työllistymisen edellytyksiä mutta tämäkään ei ole sellainen seikka että se menisi yksinomaan niin että kasvukeskuksissa löytyy töitä helpommin ja sitten syrjäseudulla heikommin täällä on itse asiassa pitkin tämänkin esityksen käsittelyä tullut hyvin esille se että että esimerkiksi kainuun seudulla tällä hetkellä monet yritykset joutuvat rekrytoimaan ulkomaista työvoimaa kun eivät ole pystyneet kotimaista työvoimaa riittävän hyvin saamaan nyt talouden käännyttyä taas nousuun toisaalta lapissa matkailuluvut ovat niin fenomenaalisen hyviä että sielläkin on enemmänkin pulaa paikka paikoin sopivista työntekijöistä matkailualalla mutta sitten on tietysti niin että että jos katsotaan pitkällä tähtäimellä niin kyllä tällaisessa jälkiteollisessa yhteiskunnassa työpaikat enimmäkseen keskittyvät sellaisille alueille vähän enemmän väkeä asuu tiiviisti ei siinä että että myöskin hallitus omilla esityksillään kannustaa ihmisiä muuttamaan työn perässä mitään vikaa ole päinvastoin kyllä ennen vanhaankin on töiden perässä muutettu ja ei siinä että ihmiset hakevat työtä vähän kauempaakin kuin omalta lähimmältä kotiseudultaan mitään vikaa ole näin on ennenkin tehty ja toivottavasti tehdään nykyään ja vastaisuudessakin

edellisenä vuonna ja he käyttivät myös täällä rahaa käsittääkseni jopa kolmesataa miljoonaa euroa jos luku pitää paikkansa mutta oli miten oli lappiin kohdistuvalla matkailulla on edelleen suomessa suuri potentiaali hallituksen tulisi kyllä ryhtyä toimenpiteisiin jotta varsinkin lappiin suuntautuvan matkailun kasvua ja haittaavia pullonkauloja saataisiin poistettua tarvittaisiin muun muassa lentokapasiteetin lisäämistä ja kiinasta lappiin suuntautuvien suorien lentojen edistämistä arvoisa puhemies koska edustaja rydman tuli tähän paikalle kiitän häntä aktiivisuudesta hän oli varmaankin ainoa hallituspuolueiden edustaja joka oli paikalla molemmissa käsittelyissä kun tätä työttömyysturvan aktiivimallia on käsitelty täällä ennen sitä toista ratkaisevaa käsittelyä äänestyksiä nyt myös tässä jälkeenpäin voisin teillekin vielä toistaa tämän kysymyksen jonka äsken äsken esitin muille ainakin yritin esittää nimittäin sen kun sinisten edustaja turunen muutama tunti sitten äänestyksien jälkeen oli jo valmis luopumaan tästä aktiivimallista mikäli saa kannalleen myös muut hallituspuolueet ja kokoomuksen ja keskustan hyväksynnän minä kysynkin nyt teiltä edustaja rydman jos jos edustaja turuselta tulee aloite tähän aktiivimallista luopumiseen niin oletteko te valmis tukemaan häntä
arvoisa herra

puhemies en itse asiassa kuullut tätä turusen alkuperäistä puheenvuoroa kuulin vain siihen liittynyttä jälkikeskustelua ilmeisestikin se on ollut sellainen puheenvuoro joka joko on muotoiltu epäselvällä tavalla tai jota on tulkittu jollakin eriskummallisella tavalla sen jälkeen en tiedä kun en sitä alkuperäistä puheenvuoroa kuullut mutta olen varsin vakuuttunut siitä että kaikki kolme hallituspuoluetta ovat hyvin sitoutuneita tähän lakiesitykseen joka on viety läpi en en missään nimessä usko että sitä peruuttamaan lähdetään sitä paitsi se on sen verran hyvä laki että että sillä kannattaa mennä varsinkin johtuen siitä että että mielelläni myöskin näen miten se toimii käytännössä uskon kovasti että sillä on aktivoiva vaikutus mitä tulee työttömien työnhakijoiden aktiivisuuteen ja ja myöskin pitkäaikaistyöttömyyttä ennalta ehkäisevä vaikutus siten että jo työttömyyden varhaisessa vaiheessa ihmiset ovat ehkä tulevaisuudessa entistäkin aktiivisempia työnhakijoita uskallan väittää että hallitus ei tule tätä

uskon kyllä tässä asiassa edustaja rydmanin todistukseen eli näin näin tämä todennäköisesti tulee olemaan hallitushan on päinvastoin esitellyt ylpeänä näitä työllistämiseen liittyviä saavutuksiaan ei tämä aktiivimalli suinkaan ainut niistä ole sieltä listalta pitkän luettelon jatkona monia monia erilaisia asioita joita kaikkia kuitenkin yhdistää pääasiassa sellainen seikka että ne ovat aina tavalla tai toisella pois työntekijältä eli jollain tavalla huonontavat työntekijän asemaa pidentävät työaikaa heikentävät hänen irtisanomissuojaansa ynnä muuta vastaavaa ei siinä mitään jos näitä pitää saavutuksina ja hienoina asioina siihen on totta kai oikeus tällaiseen ideologiseen linjaukseen mutta haluan vain todeta että sitä hallitus kehuu ja tuskin tätä aktiivimalliakaan lähtee perumaan nyt kuitenkin haastaisin hallituksen siihen että mitäs jos keksittäisiin sellaisia keinoja parantaa yrittäjyyden edellytyksiä ja työllisyyttä jotka eivät huononna sitä työntekijän asemaa kuitenkin työttömyyden ylläpito on varsin kallista eikö olisikin edullisempaa siirtää edes osa niistä rahoista siihen että saataisiin niitä työpaikkoja ja työllistämistä jopa niin että siirretään jonkin verran sitä yksinyrittäjän ja ensimmäisen työntekijän palkkaajan riskiä pois yrittäjältä valtiolle vaikka se aiheuttaisikin kustannuksia niin kuten sanottu myös työttömyys aiheuttaa kustannuksia

herra puhemies kyllähän hallituksen linja kokonaisuudessaan on nimenomaisesti ollut se että pyrimme kaikissa tilanteissa varmistamaan sen että työn tekeminen ja työn vastaanottaminen on kannattavampaa kuin joutenolo olemme myöskin pyrkineet luomaan sellaisia malleja joilla työn hakemisesta ja aktiivisuudesta työttömyyden aikana tulee kannattavampaa kuin passiivisuudesta

kannattaa yrittää tämä tietysti tarkoittaa sitä että meidän täytyy huolehtia myös omasta kustannuskilpailukyvystämme jos ajattelemme suomea kansantaloutena niin me olemme hyvin vientivetoinen talous ja sellaisena meidän täytyy pärjätä kansainvälisessä kilpailussa erityisesti kun huomaamme että olemme liki kaikilta suunnilta joko meren ympäröiminä tai sitten sellaisten harvaan asuttujen alueiden jotka aiheuttavat meidän kotimaisille tuotteillemme määrättyä kustannuslisää ennen kuin ne pääsevät suuremmille markkinoille tämä tarkoittaa sitä että voittaaksemme sen takamatkan jolta me aina kansainvälisille markkinoille tulemme meidän oikeastaan täytyy tehdä asiat pikkasen paremmin pikkasen tehokkaammin ja pikkasen fiksummin kuin esimerkiksi keskeiset kilpailijamaamme keski euroopassa tekevät toisinaan etenkin vaikeina taloudellisina aikoina tämä edellyttää myöskin sellaisia päätöksiä jotka eivät välttämättä ole poliittisesti mahdottoman suosittuja mutta pitkällä tähtäimellä koituvat kaikkien eduksi yhdeksänkymmentä luvun hallitukset joutuivat tekemään raskaita päätöksiä mutta pitkälti niiden ansiosta suomen talous myös saatiin jaloilleen ja uudelle kasvu uralle uskon että tulevat sukupolvet tulevat myös tätä hallitusta kiittämään

arvoisa puhemies on kyllä aika surkuhupaisaa että täällä nimenomaan perussuomalaisten kansanedustajat moittivat tätä hallituksen työpolitiikkaa joka on siis johtanut aivan erinomaisiin tuloksiin jo tähän mennessä toki paljon työtä on vielä tehtävänä mutta on kyllä aika jännä väittää että työntekijän asemaa heikentäisi se että hän työllistyy se ei ainakaan voi pitää paikkaansa sen lisäksi hallitus on tehnyt myös muita toimenpiteitä viimeisimpinä muun muassa päättänyt suitsia niitä pelisääntöjä joilla nollatuntisopimuksia käytetään tämä jos mikä on työntekijän asemaa parantavaa lisäksi ehkä pitäisi kiinnittää myös huomiota siihen että hallituksella ei ole toimivaltaa esimerkiksi työehtosopimuksiin ne ovat työmarkkinajärjestöjen asia ja siihen hallitus ei ole puuttunut työehtosopimukset ovat edelleenkin sitovia suomessa mikä voi toki olla osa myös meidän työllisyysongelmaamme mutta siihen en nyt tässä tässä puheenvuorossa puutu on kuitenkin erittäin tärkeää että arvioidaan myös jokaisen päätöksen jonka tämä hallitus tuo

puhemies toivon että edustajakollegat perehtyvät näihin hallituksen esityksiin jos niistä on jotain epäselvyyttä koska kyllä niistä varsin pitkä lista on sellaisia jotka erittäin paljon tukevat ihmisten työllisyyttä ja liikkuvuutta ja kaikkea sitä miten pystytään tekemään kaikki se olemassa oleva työ jota meillä on erittäin paljon tässä maassa tekemättä mutta

te toimistoista ei tarvitse lyhytkestoisiin opintoihin enää saada varmennusta harkintaa sieltä se on selvä parannus muuntokoulutuksesta tulee pysyvää liikkuvuusavustusta parannetaan ammatilliseen koulutukseen tulee aloituspaikkoja tuhat lisää ja kyllä sellainenkin asia kuin vaikkapa kaksoiskuntalaisten verotus jota nyt selvitetään valtiovarainministeriössä on erittäin merkittävä koska täällä on puhuttu näistä kainuun tai lapin tilanteista joissa meillä on paljon sesonkityövoimaa ja kun samanaikaisesti alueella saattaa olla varsin korkea työttömyyskin olemassa ja sitten tuodaan työvoimaa jostain muualta joku asia on mikä ei aivan mene järkeen mutta kaiken kaikkiaan kyllähän tärkeintä on se että meidän vientimme on lähtenyt jälleen vetämään se että maassa taloustilanne paranee meillä työllisyys kasvaa työttömyys vähenee on erittäin hyvä asia en huomannut tuossa edellisessä puheenvuorossani sanoa että tähän työ ja elinkeino ministeriön pääluokkaanhan kuuluu myös kuuluu myös uusiutuvan energian tukijärjestelmä valitettavasti se ei nyt ole budjettilakina vielä matkassa mutta siihen palaamme varmastikin lisätalousarvion yhteydessä sitten kun nekin budjettilait saadaan ja uskoakseni myös sillä on erittäin suuri työllisyyttä parantava merkitys kotimaassa

arvoisa herra puhemies tässä kun perussuomalaisten suunnalta haastettiin hallitusta niin on pakko heittää vähän vastapalloakin ja haastaa perussuomalaisia mehän vielä joitakin aikoja sitten istuimme samassa hallituksessa ja mielestäni hallitusyhteistyömme oli oikein hyvää perussuomalaiset oli vastuullinen hallituspuolue joka kantoi yhdessä vastuuta meidän kanssamme niistä taloudellisista päätöksistä joilla suomen julkista taloutta ja kilpailukykyä on saatettu jälleen raiteilleen minä kuuluin niihin edustajiin jotka olisivat mielellään nähneet hallitusyhteistyön myös jatkuvan perussuomalaisten kanssa koska minulla oli tästä hallitusyhteistyöstä oikein positiivisia kokemuksia mutta nyt olen vähän huolissani sen jälkeen kun perussuomalaiset ovat oppositioon siirtyneet tai joutuneet että ei kai nyt vain seura tee kaltaisekseen ja kai te nyt ole vain talouspolitiikassa valumassa vastuuttoman vasemmiston linjoille ei kai perussuomalaista ole tulossa talouspoliittinen vasemmistopuolue kai te pidätte huolen siitä että kannatte vastuuta edelleenkin myös talous ja työllisyyspolitiikan saroilla jotta on olemassa hyviä edellytyksiä mahdollisesti jossakin tulevaisuudessa jälleen löytää itsemme

arvoisa puhemies edustaja rydman otti tässä esille tämän hallitusyhteistyön jota me teimme kokoomuksen ja keskustan kanssa kaksi vuotta hieman ylikin no täytynee nyt sanoa sitten niin kuin varmasti julkisesti tiedossa on että olisimme olleet valmiita jatkamaan tätä hallitusyhteistyötä mutta toki se olisi tarkoittanut myös sitä että niitä perussuomalaisille kaikkein tärkeimpiä asioita olisi viety eteenpäin nyt ei ehkä kannata tässä pääluokassa käydä niitä sen enempää läpi haluan silti edustaja rydmania ja edustaja koskea kiittää siitä että ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vastustitte valtiovarainministerin esitystä meidän oppositioon heittämiseksemme mutta ei mennä siinä sen pidemmälle edustaja mäkelä otti tässä esille sen että uudistuksia kannattaa tehdä niin että työnantaja ja työntekijäosapuoli eivät kumpikaan kärsi tällä hallituskaudella ja silloin kun mekin olimme vielä hallituksessa on mielestäni tehty paljon tällaisia hyviä päätöksiä kuten tuloveron alennukset maltilliset asteittaiset tuloveron alennukset jotka ovat kuitenkin kokonaisuutena aika aika suuria kun tämä koko hallituskausi on käyty loppuun asti ne ovat ehdottomasti parantaneet työllisyyttä omasta mielestäni sitten eräs eräs mikä itselleni tuli mieleen erittäin myönteinen helppo yksinkertainen uudistus oli maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen siirtyminen mikä auttoi kaikkein pienimpiä yrityksiä joissa se otettiin meillä on tässä vaihtoehtobudjetissakin eräs ehdotus nimittäin viron yritysveromallin pilotointi pk yrityksissä jotka palkkaavat kahtena peräkkäisenä vuonna vähintään kymmenyksen uusia henkilöitä eli työllisyys niissäkin kasvaa siinähän hyötyisivät sekä työntekijät että mielestäni myös työnantaja jos tällainen malli otettaisiin käyttöön tai ainakin pilotoitaisiin tämä on mielestäni sitä sitä linjaa jolla me selvästi erotumme vasemmisto oppositiosta

puhemies niin kuin edustaja savio tuossa äsken hyvin esille toi kyllähän perussuomalaiset pienyrittäjän asialla ovat ovat suurestikin ja kyllähän se että me hallituksessa teimme yhteistyötä kokoomuksen kanssa ja olimme hieman sen kokoomuslaisen politiikan takuumiehinä otti koville ja harmitti nyt tällä hetkellä siitä sitten kärsii keskusta voimakkaasti romahtaneen kannatuksen muodossa täällä jo huudellaan salissa että kokoomus on päähallituspuolue ja niinhän se käytännössä tuntuu olevan onnittelut siitä teille mutta perustulokokeilua voi poikkeuksellisesti kehua koska olemmehan me sitä olleet itsekin valmistelemassa se on esimerkki hyvästä työllisyydenhoitopolitiikasta että luodaan tällaisia keinoja byrokratian purkamiseen ja siihen että ihmisillä on mahdollisuus yrittää ja tehdä töitä

elämänsä kannalta huonoiksi tai hankaliksi tai tehottomiksi tai jopa työllistämistä haittaaviksi nämä toimenpiteet

arvoisa herra puhemies olin havaitsevinani määrättyä painotuseroa sen suhteen miten perussuomalaisten linjaa kuvailivat edustaja savio ja toisaalta edustaja mäkelä mutta kuitenkin olin etenkin edustaja savion kanssa hyvin paljon samaa mieltä ja ja koen että tältä pohjalta perussuomalaiset edes oppositiossa eivät varmaan ole ajautumassa ainakaan pysyväisluonteisesti niille linjoille mitä vasemmisto oppositio tässä salissa on harrastanut uskon että perussuomalaiset on tulevaisuudessakin potentiaalinen yhteistyökumppani ja halukas kantamaan vastuuta niin kuin tietysti toivon että kaikki eduskuntapuolueet määrätyissä olosuhteissa ovat valmiita hallitusvastuuta itse kantamaan mitä tulee sitten hallituksen politiikan yleiseen linjaan niin usein on sillä tavalla että vaikeimmat ja vaikuttavimmat päätökset eivät omana aikanansa ole äärettömän suosittuja jos vaikka ajatellaan sellaisia valtiomiehiä kuin aikanansa keskustalainen pääministeri esko aho ja kokoomuslainen valtiovarainministeri iiro viinanen niin eivät he omana aikanaan olleet kyllä kovin suosittuja he joutuivat kantamaan raskasta vastuuta siitä millaisessa taloudellisessa tilanteessa suomi oli ja millä tavalla suomea laitettiin kuntoon mutta kyllä heitä tänä päivänä kovasti arvostetaan yhtä hyvin myöskin sosiaalidemokraattista pääministeriä paavo lipposta joka varmasti oman pääministerikautensa aikana joutui kuulemaan monenlaista kritiikkiä siitä politiikasta jota silloin tehtiin mutta harvapa enää tänä päivänä on eri mieltä siitä että ne vaikeat päätökset joilla valtiontalous laitettiin kuntoon ja suomen kilpailukykyä parannettiin kyllä kantoivat sitten tulevaisuudessakin hedelmää

arvoisa puhemies se on tietysti en tiedä hiukan erikoista että täällä pistetään hallituksen hyvät teot kokoomuksen ansioksi mutta kyllä tässä täytyy nyt kehua hyvää yhteistyötä muiden hallituspuolueiden kanssa sitähän tämä nimenomaan on ja sen kyllä perussuomalaisten kansanedustajatkin erittäin tietävät yksikään puolue ei yksin yksin vie hallituksen päätöksiä eteenpäin eikä niitä valmistele vaan sitä tekevät kaikki yhteistyössä ja ilman ilman hyvää yhteistyötä tämänkin hallituksen tie ja teot olisivat jääneet huomattavasti lyhyemmiksi yhdessä olemme saaneet paljon paljon hyvää aikaiseksi täällä täällä on kovalla kädellä arvosteltu sitä että kansalaiset kansalaiset antavat palautetta olen itse sitä mieltä että kansalaisilla on välillä väärä mielikuva siitä minkälaisia uudistuksia ollaan tekemässä kun täällä on monella suulla väitetty esimerkiksi aktiivimallin romuttavan työttömyysturvan niin se on aikamoista liioittelua kun siinä siihen lisätään pieni kannustava elementti ja sen lisäksi parannetaan työttömyysturvaa alkupäästään siinä on kyse aivan erilaisesta lakimuutoksesta kuin oppositio täällä on antanut ymmärtää ja se kansalaispalaute mitä ainakin itse olen tästä saanut on liittynyt pitkälti nimenomaan siihen opposition suulla kuultuun kritiikkiin sen vuoksi siinä saattaa olla hiukan epäsuhtaa sen sen

puhemies keskustellaan nyt vielä tästä aktiivimallista sitten kun se tässä jatkuvasti nousee kerran pinnalle itselläni nyt ei ole välttämättä valtavasti intoa enää jatkaa sitä on täällä päiväkaudet jo väännetty ja sinänsä asia on selvä hallitus vei sen läpi äänin satakolme viiva yhdeksänkymmentä mutta kuitenkin edustaja multala sanoi että on esitetty väitteitä että aktiivimalli romuttaisi työttömyysturvan no ei täällä nyt varmaan kukaan ole suoraan sanonut en ainakaan itse ole sanonut enkä usko että kukaan perussuomalainenkaan olisi sanonut että tämä yksittäisenä päätöksenä täydellisesti työttömyysturvan romuttaa mutta onhan tämä neljän pilkku kuudenkymmenenviiden prosentin prosentin eli käytännössä yhden päivän työttömyyskorvausta kuukautta kohti leikkaavan osan osalta selvä säästölaki leikkaus eihän siitä mihinkään pääse jos jos ja kun näitä vastaavia lakiesityksiä tulee jatkossa niin kyllähän ne sitten kasautuessaan väistämättä heikentävät pikkuhiljaa työttömien taloudellista tilannetta elleivät he töihin töihin pääse tilanne on tietenkin täysin toinen niillä onnekkailla jotka talouskasvun aikana töitä löytävät moni löytää omaa aktiivisuuttaan mutta sitten on paljon näitä ihmisiä joille se oma aktiivisuuskaan ei auta joko huono onni heitä vaivaa tai sitten sitten vain on jokin sellainen henkilökohtainen ongelma esimerkiksi osaamisen puute on

sitä ei sitten tietenkään ilman koulutusta pysty helposti paikkaamaan ei ole työttömien työttömien vika kuitenkaan että he eivät sitä työpaikkaa yrityksistään huolimatta löydä eli kyllä tässä myös tämä hallituksen koulutuspolitiikka on erittäin tärkeässä roolissa jatkossa kun näihin työpaikkoihin yritetään työntekijöitä

arvoisa herra puhemies kyseenalaistan kyllä vahvasti sen edustaja savion käsityksen että hallituksen aktiivimallissa olisi kyse säästölaista sehän on kuitenkin mallina kustannusvaikutuksiltaan koko lailla kustannusneutraali täytyy kuitenkin huomioida että sitten tämä mahdollinen sanktio mikäli aktiivi suusehto ei täyty siellä sitten lopussa on sen vastapainona kuitenkin työttömyyden omavastuuaika sitten lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään mikä sitten sitten merkitsee taas sitä että kustannusvaikutuksiltaan se on aika neutraali mutta kuten yleensäkin tämänkaltaisissa päätöksissä tietysti oletetaan että että on muitakin kuin välittömiä kustannusvaikutuksia että sillä on myöskin käyttäytymiseen liittyviä vaikutuksia ja sehän on koko mallin juju eli toivotaan että siellä on olemassa sellainen insentiivi joka saa hakemaan töitä hieman aktiivisemmin mutta siinä puolestaan olen kyllä täysin samaa mieltä edustaja multalan kanssa viitaten edustaja mäkelänkin aiemmin aiemmin käyttämään puheenvuoroon että kun tämän asian ympäriltä esimerkiksi olemme saaneet paljon kansalaispostia joskin sinänsä rivi riviltä aika lailla yhdenmukaistakin kansalaispostia siellä on ilmeisesti ollut vähän avitettua kirjepohjaa joukossa niin kyllä siellä vähän näkyy se missä valossa tämä malli on opposition taholta julkisuuteen esitetty mikä sitten osaltaan on antanut sille leimaansa mutta tässä on kyllä ollut paljon tietoistakin harhaanjohtamista käytössä ja ja on jätetty huomiotta monia niitä keskeisiä elementtejä joita tässä mallissa kuitenkin sisäänleivottuna on

lyhyesti tarkennan tuota palautekysymystä eli en viitannut pelkästään tähän aktiivimalliin liittyvään palautteeseen jota on tullut todella runsaasti lähes enemmän kuin juuri mistään kysymyksestä aiemmin vaikuttaa siltä että tavalla järjestettyä tai organisoitua se on hyvin samankaltaista puhun nyt ihan siitä käytännön palautteesta mitä ihmisiltä yleisesti ottaen tulee työllisyyteen ja sen hoitamiseen liittyvistä asioista ja heidän asiakaskokemuksistaan niin kuin hieno sanonta kuuluu työvoimahallinnossa eli työkkärissä miten heitä siellä kohdellaan miten heidän puheluihinsa vastataan miten heidän tukiaan aletaan mielivaltaisesti katkaista viraston tekemien virheiden takia ja niin edelleen ja niin edelleen siinä puhutaan kuitenkin ihmisten perustoimeentulosta ja tulee aivan koko ajan ei pelkästään aktiivimallista vaan yleisesti ottaen tästä asiasta ja alasta

kun perussuomalaiset olivat hallituksessa siitäkin täällä jo äsken keskusteltiin valtiovarainvaliokunta myönsi lisämäärärahan ruoka apua tarjoaville järjestöille ainakin omasta mielestäni tätä tuhansien vähäosaisten kansalaisten auttamistoiminnan taloudellista tukemista olisi ehdottomasti pitänyt valtiovarainvaliokunnan toimesta jatkaa on toki niin että eivät nämä leipäjonot sinänsä kuulu sivistysvaltioon vaan yhteiskunnan tulee tarjota riittävä toimeentulo ainakin sen edellytykset niille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kansalaisille jotka eivät siihen itse muuten pysty mutta siitä huolimatta tämä avustusjärjestöjen tekemä työ on erittäin kunnioitettavaa ja olisikin hyvä että yhteiskunta niitä jossain muodossa tukisi tässä tämänvuotisessa mietinnössä ei ei tästä ole valitettavasti jälkeäkään ja olen siltä osin pettynyt valtiovarainvaliokunnan mietintöön jätin itse syksyllä talousarvioaloitteen samansuuruisen summan eli miljoonan euron lisämäärärahasta jonka valtiovarainvaliokunta viime vuonna myönsi näille ruoka apua tarvitseville järjestöille ja asia tulee siis huomenna äänestykseen täysistunnossa arvoisa puhemies olisikin hienoa että hallituspuolueiden edustajat jotka vielä pohtivat päätöstään voisivat äänestää huomenna tämän ruoka avun lisämäärärahan puolesta valtiontalouden kokonaisuuteen suhteutettuna summa on melko pieni mutta kuitenkin moni vähäosainen voisi sitä kautta saada edes jonkinlaista helpotusta ahdinkoonsa

arvoisa puhemies aika moni puolue ja eduskuntaryhmä on puhunut ja sanonut että kasvu kuuluu kaikille niin se kuuluukin silloin kun talouskasvua on jaettavissa sosiaalista oikeudenmukaisuutta harjoitetaan ensi vuoden budjetin osalta erityisesti sosiaali ja terveysministeriön erityisen tyytyväinen olen siihen että että tämä hallitus satsaa lapsiin nuoriin ja perheisiin

ensi vuoden alusta ministeri saarikon johdolla linjataan perhevapaauudistus ja se toteutetaan sitten ensi vuoden loppupuolella linjaten on tärkeää että tämä perhevapaauudistus ja vanhempainvapaajärjestelmän remontti tehdään lapsi ja perhelähtöisesti on tärkeää tukea lapsen luontaista kasvua ja kehitystä ja miettiä mikä kulloinenkin hoitomuoto on lapsen kannalta tärkeä ja merkityksellinen työelämän ja vanhemmuuden tasa arvoa lisätään ja halutaan isät mukaan tietysti perheiden arkeen ja lasten arkeen entistä enemmän toivon että erityisesti mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen saakka korostuu niin että me tuemme lasten luontaista tapaa viettää perheen arkea kotioloissa ja pikkuhiljaa lähteä sitten koettamaan siipiä erilaisiin kerho ja varhaiskasvatustoimintoihin on tärkeää että tuemme vanhempien osa aikatyömahdollisuuksia silloin kun lapset ovat varsin pieniä toivon että me löydämme yhdessä niin hallituspuolueiden kuin sitten työryhmässä olevien olevien ihmisten ja järjestöjen kanssa yhteisen näkemyksen perhevapaauudistuksen tulevaisuudesta arvoisa puhemies uudistukset eivät lopu tähän seuraavan vuoden perhe etuuksien parantamista on monella rintamalla varhaiskasvatusmaksuja alennetaan seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla vuoden alusta niin että alennukset kohdistuvat pieni ja keskituloisiin maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee lähes seitsemäntuhatta perhettä lisää toisen lapsen sisaralennus nostetaan viiteenkymmeneen prosenttiin sitten kokeilemme viisi vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta niiden kuntien ja niiden niiden lasten kanssa jotka haluavat lähteä mukaan tähän kokeiluun äitiyspakkaukseen tehdään korotuksia niin että äitiysavustusta korotetaan noin kolmellakymmenellä eurolla ja sitten mikä on parasta minimisairauspäivärahoja korotetaan kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuukaudessa se tarkoittaa että pikkulapsiperheiden vanhempainpäiväraha nousee samalla ja esimerkiksi pienimmät äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat nousevat sillä kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuukaudessa kuukaudessa teemme yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään viisi euroa kuukaudessa se on kuusikymmentä euroa vuodessa ja erityisesti keskusta on ajanut sitä että opintotukeen tehdään huoltajakorotus se tapahtuu nyt sitten ensi vuoden alusta ja opintotukeen huoltajakorotus on seitsemänkymmentäviisi euroa kuukaudessa nämä satsaukset lapsiin perheisiin ja ja nuoriin ovat tärkeitä mietittäessä sitä milloin tätä oikeudenmukaisuutta erityisesti voidaan käyttää mutta tuetaan sanoa ikäkauden toisestakin päästä takuueläkettä korotetaan ensi vuonna ensi vuonna viidellätoista eurolla kuukaudessa ja tämä on jo toinen kerta tälle hallitukselle kun kun meillä on mahdollisuus takuueläkkeeseen tehdä tämä tasokorotus se on osoitus siitä että ikäihmisistä eläkeläisistä huolehditaan myöskin

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla ensi vuoden budjetissa varmaankin neljänä keskeisenä osa alueena korostuvat ennen kaikkea

työttömyysasteen nousu ja työttömyysturvamenojen lasku asumistukimenojen hillitseminen ja kannustinloukkujen purkaminen kolmantena kansaneläkeindeksin jäädytykset ja toisaalta takuueläkkeen korotus ja sitten neljäntenä sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahan korotukset ja muut uudistukset tässä olisi tietysti houkuttava tilaisuus jälleen aktivoida keskustelu aktiivimallista mutta en mene nyt kuitenkaan siihen tästä houkuttelevasta tilaisuudesta huolimatta nostan budjettiesityksestä vain yhden määrätyn kohdan esille ja se on se että tälle vuodelle ollaan budjetoimassa satakuusikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa vähemmän työttömyysturvaan kohdennettavia menoja kuin kuluvalle vuodelle ja se on se on merkittävä juttu nähdäkseni se osoittaa sen että paitsi että olemme päässeet hyvälle taloudelliselle kasvu uralle niin myöskin hallituksen omat toimet ovat olleet osaltaan olleet vaikuttamassa siihen että että työllisyysaste paranee ja ja on yhä enemmän avoimia työpaikkoja yhä enemmän liikettä taloudessa uskon että osaltaan niillä uudistuksilla joita tässä salissa nyt viime päivinä on hyväksytty ja hyväksytään on vaikutuksensa siihen että ennakoidaan että nämä negatiiviset seikat ja signaalit vähenevät julkisessa taloudessamme vaikkapa työttömyysturvamenoihin

tarvitsee käyttää rahaa vähemmän kuin tänä kuluvana vuonna se on hieno asia siitä kiitokset hallitukselle
arvoisa puhemies edustaja vehkaperä otti täällä erittäin positiivisen asian esille eli varhaiskasvatusmaksujen alentamisen ja se on erittäin tervetullut ja toivottu esitys hallitukselta siihen liittyy kuitenkin sellainen haaste jota ei pystytty tässä samassa yhteydessä nyt huomioimaan ja joka on sosiaali ja terveysministeriön hallinnon alalla eli kun vielä vanhastaan yksityisen hoidon tuet ovat sosiaali ja terveysministeriön puolella olisi ollut erittäin toivottavaa että samassa yhteydessä olisi myös arvioitu yksityisen hoidon tukien kasvattaminen koska yksityisen hoidon tukia saavat usein sellaiset perheet jotka käyttävät

varhaiskasvatuspalveluja myöskään ei tietenkään tässä yhteydessä pystytty huomioimaan palveluseteleiden arvoa koska se kuuluu kunnalliseen päätöksentekoon mutta tällaisten uudistusten yhteydessä olisi aina hyvä arvioida kaikki tarvittavat muutokset muutokset samalla kertaa sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla ollaankin nyt tietääkseni pohtimassa millä tavalla yksityisen hoidon tukea pitäisi tarkistaa kun varhaiskasvatusmaksuja alennetaan erityisesti kasvaville kunnille tämä on haaste sillä yksityinen yksityinen päivähoito on järkevää pitää mukana palvelutarjonnassa sillä kunnallisella puolella ei ole välttämättä resursseja kasvattaa

aiemmin lukuisia lapsiperheisiin vaikuttavia hallituksen tekemiä toimenpiteitä toki niitä on joitakin positiivisia ja joitakin negatiivisia kokonaisvaikutuksia on toki erittäin vaikea arvioida koska hallitus ei ole mielestäni tehnyt riittävän laajaa selvitystä lapsiperheisiin lapsiperheisiin kohdistuvien toimien vaikutuksista eli tällaista laajaa kokonaisvaikutusarviota kaivattaisiin täällä oli puhetta muun muassa tästä lapsilisän

yksinhuoltajakorotuksen tasokorotuksesta ja se on neljä pilkku seitsemänkymmentäviisi euroa joka ensi vuodelle tuli lisää kuukautta kohti perussuomalaiset esittivät yhdeksää euroa seitsemääkymmentäviittä senttiä lisää emme saaneet sitä kuitenkaan läpi olisimme sen nostaneet sille tasolle sen vuoksi että edes tämä lapsivähennyksen lakkauttaminen olisi kompensoitunut yksinhuoltajaperheissä siitähän aiheutuu jopa neljänsadan euron tulonmenetykset vuosittain joissakin neljän neljän lapsen yksinhuoltajaperheissä arvoisa puhemies edustaja rydman kyseli täällä hieman aiemmin edellisen kohdan osalla erottuvatko perussuomalaiset enää oppositiossa muista oppositiopuolueista ja vastasin jo silloin että kyllä erottuvat tästä vain vain tulikin mieleeni se että sosiaali ja terveysministeriö julkaisi eilen jo kauan odotetun selvityksen maahanmuuton kustannuksista tästä selvityksestä saa kyllä kohtuullista perustietoa päätöksenteon tueksi mutta varsinaiset uudet avaukset tästä raportista jäävät puuttumaan tai ainakin hyvin vähiin ja tietenkin valitettavasti siitä jää myös puuttumaan kokonaisarvio siitä mitkä ovat humanitäärisen maahanmuuton kustannukset suomelle vuosittain tämä lienee se kysymys johon johon kansalaiset olisivat aidosti odottaneet selvityksen vastaavan ainakin jollakin tarkkuudella mutta nyt nämä luvut jäävät selvityksessä piiloon kyselen nyt edustaja rydmanilta onko hän itse henkilökohtaisesti tähän selvitykseen tyytyväinen vai kaipaisiko hän ministeriöltä vielä jatkotoimenpiteitä tämän selvityksen edistämiseksi
arvoisa puhemies tähän aiemmin keskusteltuun perhevapaauudistukseen liittyy ainakin minun mielessäni huoli siitä että eihän se vain kavenna entisestään perheiden valinnanvapautta omasta elämästään nimittäin tuskin kukaan sitä vastustaa jos isiä saataisiin osaltaan lastenhoitoon ellei tämä samalla olisi jollain tavalla pois äitien etuuksista ettehän kuitenkaan tällaista suunnittele ainakaan siellä kokoomuksessa ajatus

että tiedetään perheiden tilanne niitä itseään paremmin kuulostaa kovin sosiaalidemokraattisen holhoavalta tämä varhaiskasvatusmaksujen alennus on toki aina hyvä asia periaatteessa mutta jostainhan siihenkin pitää rahat löytää viimeistään sitten kuntataloudessa sen aukon kompensoimiseen sen todistaa sekin kun oli tämä hallituksen omituinen manööveri kiinteistöveron korottamisen ja korottamatta jättämisen kanssa lisäksi tämä varhaiskasvatusmaksujen alennus on hieman tynkä ilman tätä mainitun lapsivähennyksen voimaan jäämistä en tiedä onko kysymys edes nollasummapokerista vai onko tässä kysymys tosiasiallisista säästöistä ja leikkauksista
arvoisa rouva puhemies tässä ensi vuoden budjetissa on varsin paljon merkittäviä perusturvan ja sosiaaliturvan kannalta tärkeitä ja välttämättömiä asioita jotka ovat oikeastaan jossain määrin jo perusoikeuskysymyksiäkin nimittäin edellisen hallituksen aikaanhan suomi sai euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta huomautuksen siitä että meidän sosiaaliturvamme on kansalaisten nähden liian matala ja siksi esimerkiksi pienimpien vanhempainpäivärahojen korotus kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuussa on aivan välttämätön asia toki tuossa selvityksessä silloin aikoinaan ei huomioitu sitä että meidän on varsin kompleksinen ja siellä on monia tukielementtejä mutta se on hyvä asia että nyt siihen saatiin myös korotus samaten esimerkiksi pienimpiä takuueläkkeitä on pystytty itse asiassa joka vuosi korottamaan en kiistä sitä etteikö indeksi niistä jäädyttämisen kautta söisi tietyn osan mutta pysyvästi se taso tulee nousemaan ja se että viisitoista euroa tulee lisää jälleen kerran on hieno asia jos mietitään yksinhuoltajien lapsilisien korotusta viidellä eurolla erinomainen asia täällä on puhuttu jo perhevapaauudistuksesta ja toivottavasti sellainen saadaan tehtyä ja hallitus on linjannut kyllä siellä papereissa että ei ei perheiden valinnanvapautta pidä kaventaa kaventaa ja kolmevuotiaaksi asti pitää olla mahdollisuus hoitaa lasta että sikäli opposition huoli on aiheeton varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on on erittäin merkittävä asia kun lähes seitsemäntuhatta perhettä tulee ilmaisen päivähoidon piiriin ja ei sekään ole huono asia että yksi meidän kruununjalokivemme sosiaali ja terveyspuolella äitiyspakkaus saa kolmekymmentä euroa lisää ja huoltajakorotuskin on pysyvä tasokorotus opiskelijoille jotka ovat kohdanneet vaikeuksia jo useamman vaalikauden ajan mutta valitettavasti tuoreena tietona saimme käsityksen sosiaali ja terveysministeriöstä että kuntien maksama lomitustuki katsottaisiin valtiontukisääntöjen vastaiseksi yritystueksi ja ja toivon kyllä että stm ja maa ja metsätalousministeriö tämän pikaisesti selvittävät eihän asia niin voi olla

arvoisa rouva puhemies kun edustaja savio kohdisti itselleni kysymyksen maahanmuuton kustannuksista niin siitä lienee syytä muutama sana mainita ensinnäkin on tietysti niin että maahanmuuttoa on hyvin monenlaista on selvää että thaimaalaisen marjanpoimijan tai virolaisen rakennustyömiehen suomen kansantalouteen on nimenomaisesti positiivinen tietysti toinen juttu on se että eurooppaan kohdistuu merkittävä humanitaarisen maahanmuuton paine jos sitä nyt humanitaariseksi oikeastaan voi kaikissa tilanteissa edes kutsua mutta tällaista vakiintunutta termiä nyt kuitenkin käyttääkseni tämä maahanmuutto on sellaista joka huomattavan usein on kyllä taloudellisessa mielessä nimenomaisesti miinusmerkkistä kuinka paljon miinusmerkkistä niin sitä on sitten vähän hankalampi laskea koska tietysti on sellaisia kustannuksia jotka ovat helposti laskettavissa jotka ovat välittömiä kustannuksia kuten vastaanottomenot ja siihen liittyvät moninaiset kustannukset mutta oikeastaan tietysti ne vaikeammin laskettavat kumulatiiviset kustannukset jos eurooppalaisiin yhteiskuntiin tulee joukolla ihmisiä jotka ovat hyvin hankalasti integroitavissa meikäläisille työmarkkinoille joilla kuitenkin edellytetään huomattavan korkeaa koulutustasoa ja kielitaitoa

haluan kiittää edustaja rydmania erinomaisesta puheenvuorosta te edustatte ehdottomasti järjen ääntä sekä kokoomuksessa että hallituspuolueissa ehkä me toivottavasti teemme vielä joskus jatkossa yhteistyötä myös hallituksesta käsin mutta varsinaisena aiheenani oli tämä tai ainakin ensin otan kantaa edustaja mäkelän esille ottamaan ja muutenkin keskustelussa esille nousseeseen aiheeseen varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta joka oli sinänsä erinomainen ja erittäin erittäin hyvä päätös mutta tietenkin maksutuottojen alentamisen vaikeuksien kompensoiminen jäi hiukan vajaaksi kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla kahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa tullaan niille kompensoimaan yhteisöveron jako osuuden noston ja peruspalvelujen valtionosuuden nousun kautta mutta tämä kaksikymmentäviisi miljoonaa edelleen puuttuu ja hallituksen tulisi siihen kiinnittää jatkossa tarkkaa huomiota mutta arvoisa puhemies tietenkin tämäkin on vielä pieni summa verrattuna siihen mitä sote uudistuksella alun perin kaavailtiin säästöjä saatavan kolme euroa ja nyt vaikuttaa siltä että läheskään tällaisiin säästöihin ei tulla pääsemään minkälaisiin tullaan pääsemään en osaa sanoa en tiedä tietääkö kukaan näistä kustannussäästöistä ei juuri uskalleta enää edes puhua lisäksi näyttää melko todennäköiseltä että tämä lausuntokierrokselle lähtenyt valinnanvapauslakiesitys ei tule välttämättä jatkossa tyydyttämään edes kaikkia hallituspuolueita puhumattakaan asiantuntijoista kaatuuko koko pitkään ja hartaasti mutta valitettavan hatarasti valmisteltu uudistus kokonaan vieden mukanaan hautaan sipilän hallituksen jää nähtäväksi mutta kyllä tässä kansalaisilla aika aika suuria huolia

on olemassa varsinkin tämän valinnanvapauden osalta en väitä sitä että valinnanvapaus olisi hyvin toteutettuna mikään huono ratkaisu mutta sanoisin nyt näin että olisi olisi syytä syytä pitää mielessä se että kansalaisten asiakasmaksut eivät ainakaan pahasti pääsisi nousemaan

arvoisa puhemies kuten jokainen joka isoja uudistuksia on ollut läheltä seuraamassa tai tai niitä tekemässä varmasti ymmärtää kun on niin laaja uudistus kuin sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus niin on täysin mahdotonta tässä vaiheessa arvioida mitkä ne täsmälliset kustannussäästöt tulevat olemaan se kolmen miljardin taittamisen tavoite on nimenomaan tavoite ja siihen pyritään mutta totta kai paljon vastuuta sen saavuttamisesta tulee jäämään myös maakunnille sillä maakunnissa määritellään esimerkiksi ne niin paljon puhutut kapitaatiokorvaukset joilla määritellään se minkälaisen korvauksen palveluntuottaja saa minkäkinlaisen asiakkaan hoitamisesta ja niillä on erittäin suuri vaikutus siihen että pystymme välttämään sekä yli että alihoitamisen ja täten vähentämään kustannusten kasvamista siinä suhteessa kuin ne nykyjärjestelmässä kasvaisivat ja tässä onkin tämä suuri käsitteellinen haaste ymmärtää se että kustannukset tulevat mutta millä vauhdilla kun meillä on ikääntyvä väestö se tarkoittaa automaattisesti sitä että sosiaali ja terveyskustannukset kasvavat mutta sitähän tässä juuri nyt pyritään hidastamaan yksi asia joka tuossa vielä tuli edellisten edustajien puheenvuorojen myötä mieleeni on että kun kun nyt sosiaali ja terveysministeriö entisenä entisenä raha automaattiyhdistyksen avustusten jakajana on on perustanut erillisen avustusyksikön niiden jakamista varten ja meillä on nykyään yksi rahapeliyhtiö veikkaus niin on ilmennyt suurta tarvetta sille että sosiaali ja terveysministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön välistä yhteistyötä entisestään tiivistettäisiin tämä liittyy myös olevaan sosiaali ja terveyspalveluiden uudistukseen sillä kunnille jää terveyden edistäminen kun taas kustannusten hoitaminen siirtyy maakunnalle
arvoisa puhemies tähän aiemmin sivuttuun maahanmuuttopolitiikkaan pienenä yksityiskohtana nyt kun hallitus ehdottaa että laittomasti maassa olevien terveydenhoitoon laitettaisiin se reilu viisi miljoonaa rahaa niin se on moraalisesti melkoisen suuri ongelma että tällaiseen toimintaan kannustetaan kun aiemmin kannustettiin niitä työttömiä hakemaan töitä työttömyyskorvauksen menettämisen uhalla niin nytkö sitten kannustetaan kuntia kuntia tarjoamaan palveluita laittomasti maassa oleville viiden miljoonan porkkanalla tämä logiikka nyt tässä hallituksen toiminnassa ei oikein aukea minulle mutta näihin isoihin sote säästöihin tai oikeamminkin sanottuna kuten edustaja multala sen ilmaisi

kustannusten nousematta jäämiseen onkohan ketään sellaista asiantuntijaa joka enää tosiasiassa uskoo tähän mainittuun kolmen miljardin säästöpotentiaaliin tällä sote mallilla mitä nyt ollaan toteuttamassa tämä uskottavuusongelma kun ilmeisesti sellaista asiantuntijaa ei enää mistään löydy heijastaa kyllä ikävän varjon koko tämän pääluokan uskottavuudelle tulevissa talousarvioissa erityisesti minua huolestuttaa se kuinka tulee käymään maakuntien rahoituksen kanssa jos tämä maakuntauudistus nyt viedään väkisin läpi tässä samassa yhteydessä riittääkö maakunnille rahaa niiden palvelujen tuottamiseen

niitten valmistelumäärärahojen osalta aivan kuten täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille niin kysymyshän on siitä miten viidentoista vuoden aikana saamme kulujen kasvukäyrän taitettua ja maltillistettua aluepohjaisissa malleissa maakuntapohjaisissa malleissa tulokset ovat olleet hyviä jos katsoo vaikkapa niitä kokeiluja mitä kainuun mallista aikanaan saatiin aikaiseksi siellähän kulujen kasvukäyrä kyllä taittui en kiistä etteikö meillä ole vielä paljon tekemistä ja vääntöä sote ja maakuntauudistuksessa ja

tämä tosissaan menisi eteenpäin koska kyllä se on jo parlamentaarisen järjestelmän uskottavuudenkin kannalta aika huolestuttavaa jos me emme vieläkään saa tätä asiaa maaliin ja eteenpäin kuitenkin erittäin laaja yhteisymmärrys on siitä että kun täytyy perusoikeuksien puitteissa toimia ja kansalaisilla täytyy olla itsellä

henkilöverotuksen puolella on puhuttu mutta kyllähän siihen liittyy myös maakuntaverotus jota selvitetään nyt valtiovarainministeriössä se ei missään nimessä ehdi tähän uudistukseen mutta tulevaisuudessa totta kai maakuntien omaa itsenäisyyttä rahoissa täytyy pystyä kasvattamaan
arvoisa puhemies vielä pari kommenttia tähän maakunta ja sote ratkaisun kokonaisuuteen nythän on tulossa demokraattiset vaalit joissa valitaan päättäjät joilla kuitenkaan ei ole tosiasiallista budjettivaltaa koska rahoitus tulee valtiovarainministeriön määräämänä eli se on hieman mielenkiintoinen kuvio noin demokratian ja kansanvaltaisen budjettivallan kannalta tietenkin on suunnitelmia sen korjaamisesta maakuntaverolla mutta se sitten taas edellyttää sitä että ne tehtävät joita nyt kunnilla on aidosti siirtyvät maakunnille rahojen myötä ja niitä tehtäviä mitä valtiolta tulee siirtyy aidosti maakunnille valtiolta muuten muuten siinä puhutaan päällekkäisestä rahoituksesta mutta kun mainitsitte tämän kainuun mallin niin mainitsen itse vielä kenties paremman mallin eli kotimaakuntani eksoten mallin nyt siellähän suorastaan pelätään tätä uutta sote uudistusta koska siellä on saavutettu laskennallisesti puolet niistä kustannussäästöpotentiaaleista mitä sote uudistukseen on ladattu paineita eli valtakunnallisella tasolla samanlaisella mallilla voitaisiin säästää kuulemani mukaan noin miljardia siellä pelätään että sote uudistus aiheuttaa tämän toimivan vanhan järjestelmän purkamista se in tegraatio mikä siellä on saavutettu ne kustannussäästöt eivät ne tyhjästä ole tulleet siellä on keskitetty palveluita päivystystä muita asioita tehty tehty asioita osaoptimoimatta yhtä aluetta koko piirin etua ajatellen nyt sitten kun tämä puretaan valinnanvapauden nimissä siellä pelätään aidosti sitä että eivät ne kustannukset suinkaan laske vaan nousevat sieltä on tullut todella murskaavat arviot lausuntokierroksella tähän sote uudistukseen

sehän tarkoittaa käytännössä sitä että noin kolme viidesosaa kuntien verotuloista siirtyy valtionverotuksen piiriin ja kuntien oma tulorahoitus tulee merkittävästi heikkenemään käytännössä se se tarkoittaa myös sitä että kuntien suhteellinen velkaantuneisuus nousee olennaisesti ja veikkaisinpa sen vaikuttavan myös kuntien velkojen velkojen korkoihin varsinkin niitä nostavasti mutta se jää nyt sitten nähtäväksi mitä tapahtuu mutta tämä sote uudistus aiheuttaa myös muuntyyppisiä taloudellisia huolenaiheita kunnille ja varsinkin tämä jatkosuuntaviivojen epäselvyys estää kuntia sekä kehittämästä nykyistä toimintaansa että tekemästä kokonaisuuden kannalta järkeviä ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja täällä oli eilen pitkä keskustelu aiheesta tein tein sitten lausumaehdotuksen josta aamulla täällä äänestettiin siitä että

hallituksen tulisi tulisi luoda sellainen kompensaatiomalli jolla kunnille kompensoitaisiin nämä tarpeettomiksi jäävien sote sote kiinteistöjen aiheuttamat kustannukset ettei niitä kiinteistöjä tarvitsisi pakolla lähteä myymään ja ettei kunnilla ja kuntayhtymillä olisi näistä syistä tarvetta sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden ulkoistamiseen ulkoistamiseen nämä meidän esityksemme eivät tosiaan menneet läpi mutta toivon silti että hallitus vielä harkitsee uudelleen sitä että kuntien näkemykset ja taloudellinen toimintaympäristö otettaisiin mahdollisimman tarkasti huomioon tätä sote uudistusta jatkojalostettaessa ja mahdollistettaisiin samalla kuntien edellytykset myös tulevina
arvoisa puhemies tähän edustaja savion esille nostamaan asiaan suoraan jatkaakseni nythän puhutaan siitä mikä on kuntien rahoitusasema ja mikä on maakuntien rahoitusasema jatkossa lainamarkkinoilla eli nyt kun kunnilla on verotusoikeus ja laaja palveluiden järjestämisvelvoite ja siellä liikkuu paljon rahaa siellä on niitä kiinteistöjä niin se rahoitusasema on vakaampi ja parempi kunnat saavat edullisin ehdoin lainaa mitä nyt tapahtuu jos rakennukset viedäänkin valtion haltuun jonkin omituisen järjestelyn kautta jos kuntien käteen toisaalta jää tyhjänä olevia sote kiinteistöjä jos kunnan verotusosuus pienenee oleellisesti ja se siirtyy jotenkin valtionverotukseen ilman että kuitenkaan maakunta saavuttaa oikeastaan minkäänlaista rahoitusasemaa koska sillä ei ole omaa verotusoikeutta eikä välttämättä

puhemies

tämän keskustelun poikki mennessä itseltäni jäi vielä esittämättä se kysymys missähän nyt mahdetaan mennä näiden varusmiesten ja reserviläisten tapaturmavakuutusten suhteen eli siinä että saataisiin heidän asemaansa parannettua jos palvelussuhteen aikana tapahtuu jonkinlainen vahinko siinä ei valtavista rahoista yhteiskunnan kannalta puhuttaisi mutta yksilön kannalta todella merkittävistä asioista kun se vahinko on kerran hänelle tapahtunut vahinko ettei puolustusministeri tainnut tähän vastata päivällä

arvoisa puhemies on tärkeää että tällä vaalikaudella on satsattu aivan eri tavalla maanpuolustukseen kuin viime eduskuntakaudella jolloin ajauduttiin aivan väärään suuntaan puolustusvoimien rahoituksessa ja niiden voimavarojen turvaamisessa tästä kiitos hallitukselle että tähän no kansakunnan kannalta äärimmäisen tärkeään hallinnonalaan on nyt panostettu mutta otan kantaa samaan asiaan kuin edustaja mäkelä tuossa edellä me perussuomalaiset kunnioitamme suuresti kaikkia kansalaisvelvollisuuttaan suorittavia varusmiehiä ja myös kertausharjoituksiin osallistujia täytyy muistaa että maanpuolustus ja siihen valmistautuminen on paitsi henkisesti myös fyysisesti varsin raskasta toimintaa ja sisältyy aina aina silloin tällöin vaarallisia tilanteita ja tapaturmariski perussuomalaisten edustaja juvonen on tosiaan tehnyt tällaisen lakialoitteen jonka tarkoituksena on ulottaa varusmiespalvelukseen ja kertausharjoituksiin osallistujat asianmukaisen tapaturmasuojan piiriin ja kyllä minä toivon että se aloite täällä eduskunnassa etenee ripeästi tai ellei etene niin hallitus sitten itsenäisesti ryhtyy toimenpiteisiin joilla tämä varusmiesten ja kertausharjoitusta suorittavien tapaturmasuojan ja korvausten taso nostettaisiin esimerkiksi kriisinhallintatehtäviin osallistuvien henkilöiden kanssa samalle tasolle tämä asiahan on nyt ollut syyskaudella valitettavan ajankohtainen tämän muutama kuukausi sitten tapahtuneen useiden varusmiesten hengen vaatineen ja monelle vammojakin aiheuttaneen tasoristeysonnettomuuden vuoksi mutta täytyy muistaa että tämä edustaja juvosen lakialoite on jätetty jo huomattavasti ennen tätä ikävää onnettomuutta joten kyllä tämä asia

arvoisa rouva puhemies on sellaisia julkisen sektorin tehtäviä jotka täytyy kyetä hoitamaan kaikkina aikoina riippumatta taloudellisista suhdanteista puolustuksen järjestäminen on näistä asioista varmasti kyllä ensimmäinen koska jos ei kansakunnan turvallisuudesta ja puolustuslaitoksesta ole riittävällä huolellisuudella kannettu vastuuta niin sen seuraukset voivat kyllä musertaa kaikki nekin saavutukset mitä muilla sektoreilla mahdollisesti on suoritettu kuten sanonta kuuluu jokaisessa maassa on armeija joko oma tai vieraan ja meidän tehtävämme on tietysti huolehtia siitä että suomessa oma armeija pitää mahdolliset vihulaiset rajojemme ulkopuolella kuten on nähty viime aikoina sotilaalliset tyhjiöt kyllä tuppaavat täyttymään sitten tavalla tai toisella ja meidän on huolehdittava siitä että maanpuolustustahto pysyy korkeana ja että meillä on riittävät resurssit myöskin ennaltaehkäistä konfliktien syttymistä jotta suomi on jatkuvasti sellainen maa johon hyökkääminen

yhä edelleenkin kova turvallisuus ja perinteinen puolustuslaitos kyllä näyttelevät keskeistä roolia myöskin tulevaisuuden turvallisuusuhkiin vastatessa olemme valitettavasti saaneet nähdä sen että turvallisuuspoliittinen tilanne itämeren alueella on kiristynyt ja meidän täytyy omalla vakaalla turvallisuuspolitiikallamme

arvoisa puhemies täällä on puhuttu nyt maanpuolustustahdosta ja maanpuolustuksesta ja jaan luonnollisesti sen näkökannan että on hyvin tärkeää että suomen armeija on kaikissa oloissa toimintakykyinen ja sen suurin vaikutus on tietysti olla sotia ennaltaehkäisevä tekijä ja me kaikki toivomme että varsinaiseen kriisiin ei koskaan ajauduta mutta kriisiin on kuitenkin pakko valmistautua varautua jos se joskus sitten me voi sitä koskaan ennalta varmasti tietää siltä kannalta on erittäin tärkeää että suomella on oma toimintakykyinen aseteollisuus on nimittäin niin että kriisiaikoina aseiden ja taistelutarvikkeiden saanti ulkomailta voi olla hyvin hankalaa jos maamme meri ja ilmaliikenne on katkaistu mahdollisen vihollisen toimesta niin myös puolustusvoimien elintarvike ja päivittäistavaroiden ja muiden palveluiden hankinnassa tulisi mielestäni painottaa vielä selvästi nykyistä enemmän kotimaisuutta sillä samalla edistettäisiin suomalaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä mutta arvoisa puhemies edustaja rydman otti edellä esille maanpuolustustahdon merkityksen ja vapaaehtoisella maanpuolustuksella on tosiaan merkittävä rooli yhteiskuntamme kokonaisturvallisuuden kannalta muun muassa maanpuolustushengen ja kyvyn lujittajana sekä myös viranomaisten toiminnan tukena se antaa myös kansalaisille valmiuksia selviytyä häiriö ja poikkeusoloissa ja täydentää ja tukee viranomaisten toimintaa tällä vapaaehtoisjärjestöjen paikallistasolla tekemällä työllä voidaan saavuttaa merkittävää turvallisuushyötyä alueellisesti ja valtakunnallisesti ja onkin tärkeää että tässä budjettikäsittelyssä vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöjen rahoitus onnistui menneitä vuosia huomattavasti kivuttomammin
arvoisa

on totta että näistä puolustusasioista vallitsee kohtuullinen konsensus kansallisella tasolla mutta toisaalta täytyy todeta että debattikeskustelussa kylläkin salin vasemmalta laidalta tulivat esiin nämä teemat siitä voiko suomen aluetta käyttää sotilastoimenpiteisiin jonkun vieraan valtion toimesta ja pitäisikö meidän ennemminkin rakentaa rauhaa kuin valmistautua sotaan eli kyllä nämä tietyt eroavaisuudet ovat tässä pohjavirrassa olemassa kun keskustelua käydään vaikka toisin ehkä halutaankin väittää edustaja kopra toi esille uudestaan tuon eu puolustuksen teeman mistä aiemminkin käytiin keskustelua ja siinä minun mielestäni keskustelu ei ollut kovin tyydyttävää tai vastauksia antavaa mitä se eu puolustus konkreettisesti tarkoittaa kysyttiin ministeriltä useaan otteeseen allekirjoittaneen sekä muutamien muiden edustajien toimesta eikä siihen oikein kunnon vastausta saatu toivoisin että tämä puolustuskeskustelu olisi hieman korkeatasoisempaa kuin nyt kun ministeri toteaa että kun olemme eussa niin emme ole päätyneet ukrainan tai valko venäjän kaltaiseen tilanteeseen onko se nyt sitten se mitä eu puolustuksella on meille tarjottavana vai mitä se konkretia kenties paremmin on toivoisin että tästä asiasta käytäisiin eduskunnassa ylipäätänsä enemmänkin keskustelua vaikka olen suuressa valiokunnassa missä näitä eu asioita periaatteessa pitäisi käsitellä niin eipä näistä nyt ole kovin paljon puhuttu

arvoisa puhemies ehkä hieman voisin tarjota valoa edustaja mäkelän kysymykseen eun kehitteillä olevasta puolustusyhteistyöstä minulla oli mahdollisuus toissa viikolla keskustella puolustusministeri ursula von der leyenin kanssa näistä asioista ja ja paljon on vireillä tämä kehittämishankehan on nyt ollut noin viisitoista kuukautta kohta yksi pilkku viisi vuotta vireillä eussa aika paljon on saatu tietenkin vasta suunnitelmia aikaiseksi mitään konkreettista ei ei vielä oikeastaan ole ja nyt on tehtävä itsellemme selväksi ettei

tai sen tyyppistä sotilasliittoa ehkä ensi kädessä olla tekemässä kuten aikaisemmin sanoin suurin osa eu maista hoitaa tämän tarpeensa naton kautta mutta näitä muita kehitysasioita on paljon jotka voivat tuoda tukea meidänkin puolustautumiseemme esimerkiksi hankintayhteistyö esimerkiksi eun alueella alueella on

samoja erilaisuuksia on myös muissa tekniikoissa sotilasajoneuvoissa tietojärjestelmissä ja niin edelleen jos näitä pystyttäisiin hankintayhteistyön avulla harmonisoimaan ja ajamaan silleen että näitä olisi vaikka muutama tai vaikka yksi eun alueella niin totta kai jokainen eu maa säästäisi kustannuksissa valtavasti ja

näitä näitä seikkoja kehitetään edelleen on yhteinen kyberturvallisuus ja kyberpuolustus jossa tietysti resurssitarve on suunnaton ja yhteistyön mahdollisuudet rajattomat
arvoisa puhemies edustaja kopra hyvin jo selvensikin tätä eu ulottuvuutta puolustuksessa tietysti kun aiemmin edustaja mäkelä epäili sitä mikä se ero siihen euhun kuulumisessa on niin kyllähän se suuri ero on siinä että me kuulumme läntiseen yhteisöön meidät automaattisesti liitetään länteen mutta kuten edustaja kopra totesi eussa edetään nopeasti yhteisen puolustuspolitiikan syventämisessä ja kaikki eussa tapahtuva puolustusyhteistyön tiivistyminen on on suomen etu kuitenkin täytyy huomioida ne realiteetit että eri maille puolustus ja puolustuksen syventäminen tarkoittavat eri asioita esimerkiksi ranskalle ja saksalle kyse on pitkälti kriisinhallinnasta eun ulkopuolella myös huomioitavaa on se että eun kahdestakymmenestäseitsemästä maasta natoon kaikki paitsi kuusi jäsenmaata ja näillä kaikilla on naton turvatakuut euta kehitetään vain täydentämään tätä ja tuomaan lisäarvoa muilla turvallisuuden alueilla joita tässä edustaja kopra hyvin luetteli kuten kaikki tiedämme kovan puolustuksen siirtyminen natolta eulle on erittäin pitkän tien päässä ja tällaista ei nyt ole tällä hetkellä näköpiirissä kuitenkin suomen intressi olisi myös vahvistaa lissabonin avunantolausekkeen tulkintaa ja mekanismia juurikin siitä syystä että me emme natoon kuulu

arvoisa rouva puhemies juuri niin kuin edustaja multala tuossa äsken totesi lisäksihän viime aikoina puolustusministeri niinistö ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ilkka kanerva ovat ansiokkaasti pitäneet esillä ajatusta järjestää suomessa isoja kansainvälisiä yhteistoimintaharjoituksia kyse olisi kyllä arvokkaasta kokemuksesta suomen puolustamisesta omalla maaperällämme harjoittelu on aivan keskeinen osa valmiutta yhteistoimintakyky eri puolustushaarojen samoin kuin kumppaneiden kanssa ei voi opetella paperilla eikä fläppitaululla yhteistoimintakyky on äärimmäisen tärkeää tosipaikan tullen kun kumppaneilta kaivataan apua harjoitukset ovat myös kustannustehokas tapa kouluttaa puolustusvoimia ja mitä lähempänä se tapahtuu sen edullisempaa meille kesällä voimaan tulleen lakimuutoksen myötä puolustusvoimille on myös lisätty uusi tehtävä kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen ja se on nyt ensimmäistä kertaa mukana myös toiminnallisissa tulostavoitteissa tämä edellyttää harjoittelua

siteerasi edustaja kanervaa ei meillä ole asevoimia siksi että valmistautuisimme sotaan vaan siksi että välttyisimme siltä suomeen hyökkääminen aseellisesti tai suomen alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen pitää pitää mahdollisimman korkean kynnyksen takana ja uskottavalla omalla puolustuskyvyllä ja kansainvälisillä yhteisillä harjoituksilla ja kumppanuuksilla pystymme pelotteen pitämään riittävän

puhemies vielä

kriisiasioissa ja siitä miksi olen skeptinen sen suhteen maanpuolustustahtoahan nyt on tutkittu suomessa ja maailmalla ja se vaikuttaa varsin suomalaiselta ilmiöltä ei suinkaan eurooppalaiselta ilmiöltä että on korkea maanpuolustustahto noin keskimäärin esimerkiksi saksassa oli tehty tutkimus että nyt oman maan puolustaminen ase kädessä kiinnostaisi jotakuinkin puolta saksalaisista lukema oli samaa luokkaa kuin suomessa vihreiden kannattajien keskuudessa eli ei kovin korkea nyt sitten esittäisin kysymyksen kuinka paljon luulette heitä kiinnostavan suomen

arvoisa rouva puhemies kyllä on tietysti niin että sellaiset maat jotka ovat naton turvatakuiden piirissä nauttivat näistä turvatakuista ja varmasti ymmärtävät että heillä suurena kansallisena intressinä on myöskin se että nämä turvatakuut uskottavina pysyvät suomi kun ei ole naton jäsenmaa niin suomella tietenkään näitä turvatakuita ei ole mutta jos huolehdimme riittävän hyvin ja huolella omasta puolustuskyvystämme silloin tietysti varmistamme sen että suomi on vastaisuudessakin houkutteleva yhteistyökumppani kaikille sellaisille maille jotka jakavat meidän kanssamme ne perusnäkemykset oikeusvaltiosta demokratiasta vapaudesta ja vakaudesta lähialueillamme ja olen kyllä varsin vakuuttunut siitä että myöskin tosipaikan tullen suomi on hyvin houkutteleva kumppani se mikä tietysti meidän myöskin täytyy välttää on se että emme sitten ajaudu missään tilanteessa sen kaltaiseen tilanteeseen jossa olisimme yksin vailla kumppaneita siten että meihin yksin kohdistuisi painetta mitä enemmän voimme ennaltaehkäistä tätä jo harjoitteluilla niin sanotusti suojasään aikana sitä suuremmalla todennäköisyydellä meillä on infrastruktuuri olemassa sitä varten sitten myös kriittisempiä ajankohtia varten kuten veteraaneilla on usein tapana sanoa omista kokemuksistaan käsin on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä että emme enää koskaan joudu olemaan yksin koska silloin joudumme kyllä kuten historia on näyttänyt ponnistamaan kansakunnan voimavarat aivan äärimmilleen pienenä kansakuntana ylivoimaista vihollista vastaan ei ole mukava olla jos on kavereitakin vähän turvaamassa selustaa niin on jo paljon helpompaa